sari tanus on antero laukkasen kannattamana tehnyt valtiovarainvaliokunnan lausunnon eriävän mielipiteen kahden mukaisen lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anneli kiljunen antero laukkasen kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään mats nylund on anna maja henrikssonin kannattamana tehnyt lausumaehdotukset yksi ja kaksi jotka on monistettuina jaettu edustajille lisäksi anna maja henriksson on stefan wallinin kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta hallitukselle epäluottamuslause ehdotus on monistettuna jaettu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

ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi yhdeksästoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

lausumaehdotuksen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

keskustelussa on anders adlercreutz matti semin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen

lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kuudestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anna kontula ilmari nurmisen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään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

keskustelussa on riitta myller satu hassin kannattamana ehdottanut että

lakiehdotus hylätään

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäviisi asian käsittely keskeytettiin

pääluokan kahteenkymmeneenneljään yksityiskohtaiseen käsittelyyn

uotilan ehdotus kaksitoista ja stefan wallinin ehdotus kolmetoista ovat samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

pidetyssä täysistunnossa

ryhdytään pääluokan kolmeenkymmeneenkahteen yksityiskohtaiseen käsittelyyn

ja antero laukkasen ehdotus kahdeksantoista koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään

voittaneesta mietintöä

ja maarit feldt rannan ehdotus neljäkymmentäneljä koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

stefan wallinin ehdotus neljäkymmentäviisi sari essayahin ehdotus neljäkymmentäkuusi touko aallon ehdotus neljäkymmentäseitsemän ja kari uotilan ehdotus neljäkymmentäkahdeksan koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta neljäkymmentäkahdeksan

lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

puhemies tarkoitukseni oli äänestää ei

puhemies piti äänestää

ehdotus kahdeksan ja kari uotilan ehdotus yhdeksän koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

selvä merkitään

nyt esitellään

pyydän niitä edustajia jotka eivät aio osallistua tähän keskusteluun poistumaan pikimmiten

arvoisa puhemies valiokunta käsittelee mietinnössään maatalouden kannattavuuskriisiä ja toteaa että maataloustuotteiden markkinatilanne on vaikea suomessa ja koko eussa

miljoonaa euroa maatalouden kriisitoimien rahoittamiseen tästä suurin osa otettiin käyttöön vuoden kaksituhattakuusitoista kolmannessa lisätalousarviossa hallitusohjelman mukaisesti maatalouden kannattavuuden kasvuun panostetaan myös maatilatalouden kehittämisrahaston kautta yhteensä yhdeksälläkymmenellä miljoonalla eurolla tästä kolmekymmentä miljoonaa euroa sisältyy käsiteltävään talousarvioesitykseen valiokunta toteaa että suuri velkamäärä maataloustuotteiden markkinoiden epävakaus ja satotasojen vaihtelut ovat lisänneet maatalousyrittäjien riskiä jolloin tuet ovat olleet tuottoja vakauttava tekijä valiokunta pitää välttämättömänä maatilojen kannattavuuden parantamista myös muiden toimenpiteiden avulla viljelijät tarvitsevat konkreettisia toimenpiteitä jotka auttavat nykyisen vaikean tilanteen yli esimerkiksi laaja alaista puolueetonta neuvontaa sillä tilojen väliset kannattavuuserot ovat suuria joten yksilöllisillä ratkaisuilla on keskeinen merkitys tilan kannattavuudelle näin ollen valiokunta lisää maaseudun elinkeinojen kehittämiseen suunnattavaa valtionapua yhdellä pilkku yhdeksällä miljoonalla eurolla maatalouden kannattavuuden parantamiseksi valiokunta pitää edelleen tarpeellisena myös tilusjärjestelytoimintaa ja lisää euroa kiinteistötoimitusten tukemiseen valiokunta kiinnittää huomiota myös suomalaisen ruoantuotannon kilpailukyvyn parantamiseen ja toteaa että markkinoissa on käyttämättömiä mahdollisuuksia joita tulee hyödyntää hinnoittelussa valiokunta pitää tärkeänä kansallisen ruokaketjun kehittämiseen varattua määrärahaa ja korostaa että onnistuneet vientiponnistelut vaativat kansainvälistä näkyvyyttä valiokunta lisää satatuhatta euroa arktiset aromit rylle luonnontuotealan viennin ja siihen liittyvän matkailun edistämiseen

lisää sille sataviisikymmentätuhatta euroa lähiruoan käytön edistämiseen metsätalouden osalta valiokunta nostaa esiin puutuotannon kestävyyden turvaamisen ja toteaa että uudistetun kemera järjestelmän ongelma ei syksyllä kaksituhattakuusitoista ole myönnettävien määrärahojen riittävyys vaan järjestelmän toimimattomuus hallinnollisista syistä johtuen kemera tukea on jäämässä käyttämättä noin viisitoista miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakuusitoista näin ollen valiokunta ehdottaa lausuman hyväksymistä eduskunta edellyttää että vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lisätalousarvioesityksessä momentille kolmekymmentä neljäkymmentä neljäkymmentäneljä lisätään vastaava määräraha kuin mitä vuodelle kaksituhattakuusitoista osoitetusta tuesta kestävyyden turvaamiseen jää käyttämättä lisäksi valiokunta lisää suomen metsäkeskukselle neljäsataatuhatta euroa kemera hakemusruuhkan purkamiseen ja hakemusten käsittelyyn liittyvän sähköisen järjestelmän kehittämiseen valiokunta lisää määrärahoja myös kuusisataatuhatta euroa neljä h järjestölle yrittäjyyttä ja nuorten työllisyyttä edistävään toimintaan kylätoiminnan valtionapuun kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa ja korostaa alue ja paikallistasolla tapahtuvan toiminnan tukemista satatuhatta euroa hoitokalastukseen viisikymmentätuhatta euroa suomen ammattikalastajaliitolle kaupallisen kalastuksen edistämiseen ja viisikymmentätuhatta euroa tampereen yliopiston valtionapuun käytettäväksi eläinkokeita korvaavien vaihtoehtoisten tutkimusjärjestelmien kehittämiseen yhteensä valiokunnan tekemät lisäykset ovat neljä miljoonaa euroa lopuksi haluan nostaa esiin vielä muutamat momentit joiden määrärahaa valiokunta joutuu korjaamaan vuodesta toiseen valiokunta pitää menettelyä moitittavana ja pitää tärkeänä että hallitus korjaa menettelyn vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesityksessä tällaisia momentteja ovat muun muassa neuvontamomentti ja tuki neljä h toiminnalle lopuksi haluan kiittää ministeriä ja jaoston jäseniä erinomaisesta yhteistyöstä tämän vuoden

arvoisa puhemies kiitoksia maatalousjaoston puheenjohtajan esittelypuheenvuorosta ja kiitoksia valtiovarainvaliokunnalle ja asianosaiselle jaostolle noista budjettiin tehdyistä lisäyksistä täytyy sanoa että jalka on osunut lankulle eli ponnistus on ollut kohdallaan ja oikeat kipukohdat on valiokunta ilman muuta tunnistanut puheenjohtajan esittelypuheessa nousi esille maatalouden vaikea markkinatilanne tuohon tilanteeseen voi helposti yhtyä ja juuri sen takia hallitus budjettiriihen yhteydessä laati tuon kriisipaketin missä aivan oikein niin kuin jaoston puheenjohtaja totesi valtaosa annettiin jo kuluvan vuoden lisätalousarviossa ja osa nyt tulevalle vuodelle mutta edelleenkin se kannattavuuden paraneminen lepää markkinoilta saatavien kasvavien tulojen varassa ja siinä mielessä on hyvä että myös uusia markkinakanavia suomalaisille elintarvikkeille on avautunut ja toivottavasti tuo euroopan markkinoilla kohentunut tuotteitten hintataso saavuttaa myös suomen jotta ne kestävät kannattavan tuotannon edellytykset voidaan saavuttaa myös kustannusten alentaminen on tärkeä asia tuossa maatalouden kannattavuuspuolessa ja sen takia on erittäin että maatilatalouden kehittämisrahastoa pystytään pääomittamaan jotta pystytään tukemaan niitä investointeja jotka edistävät maatalouden rakennekehitystä ja sitä kautta myös mahdollistavat alemmat tuotantokustannukset pikkuhiljaa noista ensi vuoden määrärahoista maa ja metsätalousministeriön hallinnonalalla on tyypillistä se

että määrärahat vaihtelevat kohtuullisen paljon vuosittain esimerkiksi se että pystymme kuluvana vuonna maksamaan noin kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia tämän vuoden viljelijätuista jo tämän vuoden puolella näkyy taas ensi vuoden budjetissa ikään kuin alempana monttuna mutta tämä on hyvä huomata mistä

arvoisa puhemies haluan nostaa vielä esille tuosta ensi vuoden budjetista nuo hallituksen

tässä kauppataseen oikaisussa eli siinä että saamme enemmän suomalaista ruokaa kaupaksi maailmalle ja pystytään ehkä osaltaan myös tuontia korvaamaan kotimaisella käytetään vientiä edistäviin toimiin kaiken kaikkiaan kaksi pilkku viisi miljoonaa kärkihankerahoitusta luonnonvaratalouteen on kärkihankerahoitusta yhteensä neljätoista pilkku viisi miljoonaa mikä jakautuu metsätiedon ja siihen nojaavien sähköisten palveluiden kehittämiseen viisi miljoonaa ravinteiden kierrätyksen ja itämeren vesiensuojelun edistämiseen viisi miljoonaa vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen kaksi miljoonaa sekä sitten veteen perustuvien sinisen biotalouden liiketoimien kehittämiseen kaksi miljoonaa nämä ovat merkittäviä kehittämispanoksia jaoston puheenjohtaja otti esille tuon metsätalouden ja kemera rahoituksen on todella hienoa että meillä metsäsektorilla pyyhkii niin hyvin kuin pyyhkii eli markkina toimii vienti teollisuustuotteilla vetää kaikki edellytykset on nostaa hallituksen tavoitteitten mukaisesti noita markkinahakkuita mutta se mikä ei ole toiminut on ollut valitettavasti tämä kemera tukiasia ja nyt se että valiokunta osoittaa näitten hakuruuhkien purkamiseen neljäsataatuhatta euroa on kovin tervetullutta otan hyvin vakavasti tämän valiokunnan lausuman siitä että nyt tänä vuonna käyttämättä jääneet määrärahat täytyy hallituksen ilman muuta pystyä sitten ensi vuonna käyttämään koska tämä metsänhoitotöiden pitkäjänteinen edistäminen mitä näillä rahoilla tehdään on suomen puuntuotannon kannalta äärimmäisen asia jaoston puheenjohtaja otti esille tämmöisenä moiteasiana ja nuhteena sen että valiokunta on joutunut vuodesta toiseen joihinkin kohteisiin lisäämään rahaa ja hyvä että on lisännyt ja otan myös nuhteet vastaan näinhän se on ollut kun katsotaan ja se on valitettavan pitkään jatkunut tilanne onneksi joitain valiokunnan aikaisempina vuosina tunnistamia kipukohtia on pystytty myös korjaamaan esimerkiksi tuo euroopan metsäinstituutin rahoitus joka monta monta vuotta kulki eduskunnan varassa nyt on otettu budjettipohjiin ja

yksi pieni yksityiskohta eli tenojoelle viimein saatava lohilaskuri tulee tarpeeseen ja se helpottaa jatkossa sitten tuon tenojoenkin kalastuksen säätelyä

lopuksi vielä kiitän näitä määrärahalisäyksiä sekä verohuojennuksia liittyen yrittäjävähennykseen metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseen sekä myös yhteismetsien eduskunnasta saamaan kädenojennukseen

toiminta lankulle biotalouden edistämisessä viennin edistämisessä kriisipaketin aikaansaamisessa byrokratian vähentämisessä ja näin edelleen ja noissa viimeksi mainituissa ministerin mainitsemissa verotuskysymyksissä ne ovat erittäin tärkeitä täysin välttämättömiä jotta me pystymme tässä maassa pitkäjänteisemmin vaativaa maataloutta ruoantuotantoa harjoittamaan mutta puhemies se asia johon jo viittasivat puheenjohtaja jaostossa sekä ministeri markkinatasapaino ei meillä ole kunnossa se on meidän kaikkien tehtävä ja työ että me kuntoon kauppa tekee koko ajan hyvää tulosta teollisuus sinnittelee jotenkuten ja viljelijät ruoantuottajat kituvat huonossa kannattavuudessa näin ei voi olla ja siihen on on meidän pakko löytää keinot jos ne eivät löydy vapaaehtoisesti markkinoilta niin meidän lainsäätäjien on on asiaan puututtava onneksi asia on myöskin tuolla eussa esillä kiitos myöskin

kiinnitän yhteen kohtaan huomiota vielä erikseen se oli kyllä tuossa puheessakin tuossa puheessakin jaosto kävi hyvän ja pitkän keskustelun koskien tätä pohjoisen tuotteiden tulevaisuutta me tässä lisäämme tälle arktiset aromit rylle lisää rahaa mutta jos tänä kuukautena ja vuorokonetta lentää lappiin lappi vetää tänä päivänä matkailua mikseivät myöskin pohjoiset tuotteet meillä on pohjoinen luonto myöskin hyvät hyvät pohjoiset tuotteet ja puhtaat tuotteet voisiko ajatella sitä että nyt kun pitää saada lisää rahaa markkinoilta niin otettaisiin tämä nordic brändi josta on paljon puhuttu sellaiseksi meidän lippulaivaksi ja lähdettäisiin sen kautta vähän hakemaan vientituloja koska ihmiset ovat kiinnostuneet suomesta ja erityisesti pohjolasta

edustaja leppä käytti erittäin hyvän puheenvuoron ja yhdyn kyllä täysin hänen esittämiinsä kiitoksiin kiitoksiin siitä että ministeriö ja maatalousjaosto ovat tehneet erinomaisen erinomaisen hyvää työtä ja myöskin maa ja metsätalousvaliokunta voin näin omalta puoleltani lausua mutta muutama sana kuumana käyvästä suurpeto eli susipolitiikasta kun me tiedämme että esimerkiksi susien aiheuttamat vahingot ovat nyt moninkertaistuneet ja ehkä kulunutta termiä käyttäen räjähtäneet käsiin ja tätä myöten sitten myöskin korvausten määrä lisääntyy ja ja valtio joutuu maksamaan suuremman määrän korvauksia niin on esitetty ihan suoria kysymyksiä siitä voitaisiinko tätä petokantaa leikata nyt vähän rajummalla kädellä kun tiedän että kohta on tulossa tämä kannanhoidollisen metsästyksen kaatokiintiöarvio niin kysynkin ministeriltä missä vaiheessa tämä on ja ja koska tämä julkaistaan jotta metsästäjät sitten pääsevät valmistautumaan tähän kannanhoidolliseen metsästykseen ajoissa

arvoisa puhemies aivan kuten ministeri tuossa puheessaan kuvaili tämä

uutta kriisilainsäädäntöä on tehty mutta totta on sekin että ei voi jatkuvasti mennä kriisipaketista toiseen vaan tuottavuutta pitää saada markkinoilta kysyisin tässä tuotantoketjun ja kaupan osuuden vaikutuksesta ja mitä ajatuksia se ministerissä herättää onko suomi esimerkiksi eussa ajamassa vahvasti kilpailulainsäädännön uudistamista ja tähän liittyvää lainsäädäntöä on hyvä myös että näitä kiertotaloushankkeita tuetaan ja itämeren suojelua tehostetaan kysyisin onko näillä kärkihankkeilla tarkoitus ohjata myös maatilakokoluokan biokaasulaitoksille rahoitusta kolmanneksi haluan todeta sen että on on aika valitettavaa se että niin paljon on leikattu tutkimukselta ja tuotekehitykseltä toivon että ministeri jatkossa puolustaa

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin suuri kiitos ministerille valiokunnan puheenjohtajalle ja jaoston puheenjohtajalle tämä yhteistyö on ollut

metsätaloudessa kyllä on nyt aika isoja uhkia täytyy suoraan ministeriltä kysyä mistä johtuvat nämä valtavat erot mitkä liittyvät metsien kasvuun jos suomessa katsotaan meidän virallisten ja luotettavien lukujen mukaan että meillä sataneljä miljoonaa kuutiota vuodessa aikanaan metsät tulevat kasvamaan ja

tämä kuusitoista miljoonaa on niin iso ero että se uhkaa meidän energiapolitiikkaamme ilmastopolitiikkaamme metsäpolitiikkaamme ja liikennepolitiikkaamme eli se on aivan keskeinen asia ja myös metsätalouden investointeja se uhkaa eli voitteko vähän valottaa mistä nämä suuret erot johtuvat ja mitä meidän suomen pitää tehdä että me varmasti

arvoisa puhemies poikkean normaalista puheenvuorostani tässä yhteydessä mehän olemme tekemässä tässä maassa nyt erittäin isoa maakuntauudistusta jolla vahvistetaan maakuntien omaa kehittämisvaltaa alueittain ja maakunnittain vallan lisäksi tarvitaan tietysti resursseja muun muassa biotalouden investointeihin yksi suuri resurssi voisi tietysti olla metsähallituksen tuotto odotukset noilta noilta alueilta metsätalouden tuotosta ministeri olisiko mahdollista jollain tavalla ajatella niin että esimerkiksi osittain metsähallituksen metsätalouden tuotto odotus siirrettäisiin niitten maakuntien kehittämisvaroihin joitten joitten alueella metsähallituksen maita sijaitsee tämä olisi valtava kehittämispotentiaali muun muassa biotalouden investointeihin
arvoisa puhemies aikoinaan kun metsähallituksen metsätaloustoiminta virheellisin ja osin valheellisinkin perustein yhtiöitettiin sanottiin että mikään ei muutu ei mennyt kauan siitä kun yhtiö perustettiin kun tuli ilmoitus siitä että kaikki metsähallituksen metsurit ovat yt neuvottelujen piirissä ja valtaosalle tuli pitkät lomautukset sydäntalven ajaksi aikaisemmin työnantaja ja työntekijäpuoli kykenivät sopimaan asioista paremmin mutta tuli työnantajapuolelta aivan yksiselitteinen ilmoitus että aiempaan vastaavaan menettelyyn ei enää mennä pitääkö ministeri tällaista työnantajatoimintaa perusteltuna ja siksi toisekseen kun on olemassa tietty tavoite ulkoistaa metsähallituksen metsätaloustoimintaa oletteko varma että nämä työt pysyvät suomalaisilla yrityksillä ja suomalaisella työvoimalla jatkossa
arvoisa rouva puhemies aivan aluksi tähän edustaja mustajärven puheenvuoroon haluan todeta että näissä metsähallituksen lomautuksissa ei ole mitään uutta vaan on lomautettu aikaisemminkin on lomautettu yhdeksänkymmentä luvulla on lomautettu kaksituhatta luvulla ja siinä mielessä tämän uuden yhtiömuodon solvaaminen ei ole tässä muodossa paikallaan sinällään kysymys on kuitenkin tärkeä ja olisin kysynyt ministeriltä miten näette olisiko mahdollista ajatella jos jatkossa metsureille ei ole silloin syvän lumen aikaan töitä että heidän työpanostaan voitaisiin ohjata esimerkiksi pienpetopyyntiin tai riistan elin ympäristöjen kunnostamishankkeisiin

arvoisa puhemies edustaja kärnä yrittää nyt vängätä tämän aivan sivuun tätä ennen siis ennen yhtiömuotoa työntekijäjärjestöt ja työnantaja metsähallitus kykenivät sopimaan siitä että tehtiin työaikapankkiin etukäteen töitä jaksotettiin lomat sydäntalven ajalle ja huolehtimaan siitä että yhteinen näkemys työaikajärjestelyissä ja lomautuksissa lomautuksissa löydettiin mutta nytten on aivan selvää se että yhtiö yksipuolisesti ilmoitti sen että mitään vastaavaa menettelyä ei ei enää käytetä ja se se johti siihen että metsureilla ei ole enää enää sydäntalven aikana töitä tämä johtaa siihen että jatkossa ei ole enää työsuhteisia työntekijöitä metsureita metsätaloustoiminnassa vaan kaikki ulkoistetaan ja ajan oloon ne työpaikat valuvat ulkomaille

ensinnäkin ministeriölle ja hallitukselle kiitos siitä että tätä maatalouden kriisiä on pystytty helpottamaan mutta edelleen tilanne on se että maatalouden kannattavuus on erittäin heikko eli sen eteen pitää töitä tehdä jatkossakin ja toivotaan että saataisiin ketjuun sellainen hinnanmuodostus joka myöskin

jaosto kiinnittää erittäin tärkeään asiaan huomiota ja se on tämä luonnonvarojen tutkimus joka liittyy tähän meidän strategiseen tutkimusohjelmaan jonka valtioneuvosto kerran vuodessa käsittääkseni hyväksyy ja siellä ei ole lainkaan huomioitu hallituksen tärkeintä eli biotaloutta en tiedä mistä tämä johtuu mutta toivon että tämä sen takia korjattaisiin koska aikanaan kun luonnonvarakeskukselta leikattiin kaksikymmentäkuusi prosenttia näitä

maatalous on puhuttanut eduskuntaa kuluvan vuoden aikana ennätyksellisen paljon ja hyvä niin se osoittaa sen että täällä on tiedostettu tämä maatalouden kriisi sen lisäksi että maatalouden kriisi on täällä meillä suomessa se on myöskin euroopan unionin eri jäsenmaissa se johtuu pitkälti siitä että että venäjän vientikielto astui voimaan ja sitten yhtäaikaisesti myöskin tuotanto nousi monissa unionin jäsenmaissa no myöskin eu järjestönä on osin syyllinen tähän koska lähes kymmenen vuotta sitten eussa tehtiin päätös siitä että maitokiintiöt vapautetaan ja oli valitettavaa että eussa ei kyetty tätä päätöstä perumaan se on aiheuttanut esimerkiksi maidontuotantoon monissa maissa kovan nousun niissä lehmäpaikat ovat muutaman satasen tai muutaman tuhannen euron hintaisia mutta meillä maksaa kymmenennentuhannennen kysyn ministeriltä miten muut eu maat ovat nyt sitten sopeuttaneet omaa maataloustuotantoaan tämän ylituotantotilanteen aikana

arvoisa rouva puhemies niin ikään kiitokseni ministerille hyvästä työstä joka tapauksessa kysymykseni koskee erityisesti hallintoa joka mahdollistaa koko maa ja metsätalouden alalla kaiken alkutuotannon ja kaiken mikä rakentuu sen päälle huoleni byrokratiasta ja hallinnosta koskettaa siten että että paitsi maataloustuotannossa myös metsätalouden puolella hallinto ja byrokratia ovat osoittaneet pullonkauloja mitä tulee esimerkiksi kemera järjestelmään ja ja kemera tukien maksatukseen kysyisin nyt ministeriltä millä tavalla nämä epäkohdat joita tässä kemera kemera laissa ja järjestelmässä on on havaittu uudessa mallissa otetaan huomioon ja estetään ne epäkohdat joita tähän mennessä on ilmennyt

eläinsuojelupolitiikka huolestuttaa eläinsuojelulain kokonaisuudistus on on viivästynyt ja muut eläintenpitoa parantavat säädökset ovat olleet vastatuulessa hallitusohjelman kirjaukset tuovat kysymyksen kuinka kunnianhimoinen eläinsuojelulaista onnistutaan tekemään jos maataloustuottajien kustannukset eivät saa hallituskaudella nousta suomi tarvitsee eläinsuojeluasiamiehen koordinoimaa valtakunnallista eläinsuojelupolitiikkaa sekä kunnianhimoisen eläinsuojelulain joka vastaa kansalaisten käsitystä sekä lemmikki että tuotantoeläinten hyvästä kohtelusta eläinsuojeluasiamiehen virka perustettiin viime kaudella sdpn aloitteesta koordinoimaan valtakunnallista eläinsuojelupolitiikkaa mutta sipilän hallitus ei tuota määräaikaista virkaa jatkanut

arvoisa rouva puhemies valiokunta toteaa täällä että vain taloudellisesti terveellä pohjalla toimiva maatalous tuottaa kuluttajille lähi ja luomuruokaa sekä turvaa huoltovarmuuden juuri näin asia on huoltovarmuuden osalta täällä todetaan huoltovarmuuden merkitys korostuu myös erilaisten kansainvälisten kriisien lisääntyessä ja pakolaisvirtojen arvioidaan kytkeytyvän yhä useammin ruuantuotannon kriisiytymiseen tämä on siis tällainen laaja ongelma johon on varauduttava sitten täällä edelleen todetaan että maataloustuotteiden markkinoiden epävakaus ja satotasojen vaihtelu luovat riskiä viljelijöille ja ennen kaikkea sitä luo suuri velkamäärä todetaan että velkojen suhde liikevaihtoon on on noussut tällä vuosituhannella kuudestakymmenestä prosentista lähes yhdeksäänkymmeneen prosenttiin investoineet ja nuoret viljelijät ovat tässä tilanteessa kysynkin ministeriltä minkälaisena näette tämän velkaantumisen ja onko riskiä siinä että jos korot nousevat

maatalous ja ruuantuotanto ovat tulevaisuuden aloja ja nyt on tärkeää että että me saamme myös tulevaisuuden näkymän sille että kannattavan tuotannon edellytykset ovat olemassa tilojen lopettamisvauhti on nyt todella kova tämä hallituksen kriisipaketti oli hyvä siinä mielessä että se antoi selvän viestin että hallitus kantaa huolta maatalouden kannattavuudesta ja on valmis tekemään käytettävissä olevien resurssien puitteissa kaiken mahdollisen samalla tavalla ne muut toimet jotka liittyvät makeran rahoitukseen talousneuvonnan ja kasvuneuvonnan tukemiseen tilusjärjestelyyn ja byrokratian purkamiseen niistä muodostuu se valtiovallan käytettävissä oleva kokonaisuus mutta kyllä tämä markkinahinta todellakin on se ratkaiseva ja pitää toivoa että meillä kaupan puolella olisi vähän enemmän isänmaallisuutta

tuki kohdentaa ja ja tukea niitä toimintoja jotka tuottavat elintarvikkeita tähän tähän talouteen tutkimuspolitiikasta sanon että luken resurssien turvaaminen on tärkeää ja niin kuin edustaja anttila sanoi näistä yhteisistä tutkimusresursseista pitäisi tehdä luonnonvaratutkimus niin että saadaan nykyistä enemmän

puhemies maataloustuotteiden markkinatilanne on meillä ja koko eussa varsin vaikea tuottajahinnat ovat laskeneet useampana vuonna täytyy antaa ministeri tiilikaiselle kiitosta siitä että kun teillä on tämä tuplasalkku niin teette toimenpiteitä suomalaisen ruuan hyväksi kummallakin saralla kaupan sääntelyn purku on yksi jolla lisätään kaupan kilpailua ja ja toivottavasti avataan myös tietä suomalaiselle ruualle

puhemies tässä on useassa puheenvuorossa tuotu esille että niin suuri osa viljelijöistä ymmärtävät että että tuottaja saa oikeudenmukaisen korvauksen tehdystä työstään ja palkan työlleen tuottaessaan maailman puhtainta ruokaa suomen markkinat mutta siihen vaikuttavat myös erityisen paljon vienti ja ponnistelut siihen että ruokaa viedään

tiedottaa suomalaisille siitä että me pystymme pitämään tuon todella suomen rajojen ulkopuolella sehän tarkoittaisi sitä että siitä syntyisi suomalaiselle ruuantuotannolle noin sadan miljoonan euron tappiot tätä kysyisin

kriisistä ja ahdingosta on täällä puhuttu pitkin vuotta ja se on nyt niin totta kuin se on on hyvä että täällä salissa on myöskin yhteinen näkemys löydetty ja puhutaan myös siitä kriisipakettien vaikuttavuudesta mutta lähdetään tuottavuuteen ja lähdetään kannattavuuden parantamiseen minä haluan tässä kohtaa ottaa esille vielä myös sen että meidän pitää saada markkinoilta enemmän euroja meidän pitää saada markkinoilta myöskin lisäarvoa sille tuotteellemme jotta meidän kuluttajamme tunnistavat ja tuntevat sen sen kotimaisen tuotteen kysynkin tässä kohtaa ministeriltä miten etenee meidän alkuperämerkintäasiamme koska minä ajattelen asian niin että meillä pitää olla vahva alkuperämerkintä intohimo täällä täällä meidän omassa me saamme eurooppaan tämän jossakin kohtaa direktiivitasolle jolloin me voimme tehdä euroopan jäsenvaltioiden välistä elintarvikekauppaa niin että meidän kotimainen arktinen raaka aineemme tulee oikeasti tunnistettua myöskin alkuperämerkinnällä
arvoisa puhemies paneudun paremmin tähän pääluokkaan varsinaisessa puheenvuorossa mutta metsässä kasvaneena haluan muistuttaa että suomen pinta alasta on seitsemänkymmentäviisi prosenttia metsää ja tärkein hyödyke on puu lisäksi metsissä on ilmaista raaka ainetta ennen kaikkea marjoja sieniä ja myös virkistyspalveluja joista eilenkin puhuttiin että matkailua pitäisi edistää tätä pitäisi hyödyntää huomattavasti ja samoin on soiden pinta ala siitä on vajaa prosentti sitä mitä me hyödynnämme mutta ihan näin

joulutauon edellä haluan muistuttaa teitä kaikkia metlan tutkimuksista sillä pienikin aika metsässä vaikuttaa stressiin ja verenpaineeseen eli metsä on suorastaan lääkettä niin että kehotan itseäni ja teitä kaikkia edustajatovereita tähän yhteiseen ilmaiseen lääkitykseen

arvoisa puhemies jaosto on tehnyt tärkeää työtä ja hyviä lisäyksiä muun muassa neuvontaan ja ekocentrialle lähi ja luomuruuan edistämiseen jota me kaikki suomalaiset haluamme me haluamme erityisesti ympäristöystävällisesti tuotettua ruokaa jossa myös eläinten hyvinvointi otetaan huomioon meidän eläinsuojelulakimmehan on kovasti vanhentunut ja jäänyt jälkeen pohjoismaisesta tasosta liittyen eläinten hyvinvointiin liikkumistilaan ja lajityypillisiin käyttäytymismahdollisuuksiin kysyisin ministeriltä missä aikataulussa eläinsuojelulain uudistus nyt on etenemässä toinen tärkeä luonnonsuojeluasia on kalatiestrategia ja on hyvä että hallitus on siihen sitoutunut tosin täytyy muistuttaa että olette lisänneet kärkihankkeeseen biotalous ja puhtaat ratkaisut mutta toisaalta olette kuitenkin poistaneet vesi ja kalataloushankkeiden tukemisesta miljoona euroa elikkä kalatiestrategiaan ei käytännössä ole kuitenkaan tullut lisäystä

kiitos arvoisa puhemies kun yleisesti ottaen kuuntelin kommenttejanne niin yleishavainto on että meillä on eduskunnassa puolueista riippumatta hyvin realistinen ja samanlainen tilannekuva siitä mikä on suomen maatalouden tilanne tämä on erittäin hyvä pohja jatkaa toimenpiteitä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi kauppataseen oikaisemiseksi aivan oikein monet teistä korostivat markkinoilta saatavaa tuloa nyt sen jälkeen kun näillä kriisipaketeilla ja ratkaisuilla on tietyllä lailla vähän vakautettu tilannetta on aika katsoa eteenpäin ja sinne markkinoille edustaja hautala kysyi maidontuotannon sopeuttamisesta eussa kun nyt tuli tämä euroopan laajuinen maidontuotannon vähentämispaketti hyvin tasaisesti eri puolilla sitä käytettiin myös niissä maissa mitkä olivat nostaneet tämän kriisin aikana tuli tätä sopeuttamista ja se on hyvä monet teistä vetosivat suomalaiseen kauppaan jotta siellä ruokaketjussa myös elintarvikejalostaja ja raaka aineen tuottaja saisivat osuutensa tässä kysymys kuuluu miten eurooppalainen lainsäädäntöpuoli etenee meillä on suomessa käynnissä näitä ruokaketjun sisäisiä keskusteluja ja toivon todella että ne tuottavat tulosta mutta samaan aikaan myös euroopan komissio ministerineuvoston linjausten mukaisesti jatkaa valmistelua lainsäädäntötoimista joilla viljelijän asema ruokaketjussa voisi parantua

edustaja wallin jaoston puheenjohtaja otti esille arktiset muut tuotteet eli marjat ja tämän kaltaiset

kaukoidässä varmasti villimarjalle on parempaa kysyntää olemassa edustaja hongisto tiedusteli petopolitiikasta ja on totta että on kestämätön tilanne että petovahinkokorvaukset karkaavat aina budjetoidun yli ja samaan aikaan meillä on vaikeuksia kontrolloida petojen aiheuttamia vahinkoja kyllä tässä tarkoitus on että asetus susien kannanhoidollisen metsästyksen jatkamisesta saadaan tällä viikolla annettua

edustaja karimäki tiedusteli kärkihankkeitten myötä esimerkiksi maatilatason biokaasuhankkeitten tai lannankäsittelyn etenemisestä nythän meillä on maatilojen energia avustuksien kiitos makeran pääomittamisen avustusprosenttia nostettu hallitus on linjannut biokaasusta tavoitteita energia ja ilmastostrategiassa ja toimenpiteet sitten täsmentyvät jatkovalmistelun myötä edustaja eestilä oli huolissaan suomen tutkimuslaitosten ja eun erilaisista kasvuskenaarioista suomen metsille tulevaisuudessa mitä teemme tietysti meidän täytyy jatkaa hyvää metsänhoitoa ja pitää meidän metsiemme ikärakenne sen kaltaisena että voimakas kasvu jatkuu sitten taas siitä miten se väännetään rautalangasta tuolla eurooppalaisissa pöydissä itse asiassa eilen viimeksi ilmastokomissaari canjeten ja hänen kabinettinsa kanssa

ja vielä näin joulunalusviikolla meidän virkamiehet tapaavat komission virkamiehiä eli tässä on tämmöinen jatkuva työ käynnissä ja hyvä niin suomalaisilla mepeilläkin siinä riittää varmasti tehtävää edustaja korhonen tiedusteli voisiko metsähallituksen tuloutusta ohjata maakunnille no meillä ei tämmöistä korvamerkittyä rahaa ole mutta tietysti tuo periaate että meidän täytyy pitää kaikissa maakunnissa edellytyksiä tuotantotoiminnalle ja elämälle ja yrittämiselle on tärkeä olen erittäin iloinen siitä mitä tällä hetkellä tapahtuu lapin matkailussa ja miten se säteilee sieltä pientenkin yritysten edellytyksiin

edustaja koski tiedusteli miten kemera ongelmia voidaan ratkoa itse asiassa siinä tämän alan parhaat tuntijat eri järjestöistä pohtimassa juuri miten tämä kemera järjestelmä uudistetaan ja kuuntelen herkällä korvalla näitten eksperttien ehdotuksia eläinsuojelusta mitä teen uudistan eläinsuojelulain ensi vuoden alussa se on tulossa edustajat anttila ja rantakangas ottivat esille muun muassa tutkimuksen tilanteen meidän täytyy todellakin pystyä entistä paremmin strategista tutkimusta suuntaamaan sillä tavalla että se palvelee näitä hallituksenkin valitsemia ja hyväksi maailmalla havaittuja kasvualoja biotaloutta kiertotaloutta puhtaita ratkaisuja

puhemies biotalous ei todellakaan ole mikään pikku juttu kuudenkymmenen miljardin vaikutus bkthen ja kun edustaja eloranta otti tässä yhden osan biotaloutta eläinten hyvinvoinnin niin kiitoksia ministerille kaikista niistä toimista jotka viljelijän hyvinvointia parantavat sillä se on paras tae eläinten hyvinvoinnille että viljelijä voi voi hyvin tuet ovat tulleet ajallaan kriisituet putkessa normeja on purettu mutta tässä asiassa ministeri ei saa jäädä laakereilleen lepäämään vaan työtä pitää jatkuvasti jatkaa makera auttaa siihen että voimme investoida jatkossakin vientiponnisteluista sanoisin että että team finlandissa pitää näkyä myös ruoan oleellisena osana kun kun vientiponnisteluja ylipäätäänkin tehdään haluaisin kysyä ministeriltä minkälaisia näkymiä meillä on valkuaiskasvien tulevaisuuden kehittämiseksi miten aiotte toimia että metsäenergia jatkossa menestyy paremmin että saamme myös

rouva puhemies on hyvin tärkeää että eläinten hyvinvoinnista huolehditaan se on kuluttajan toive tänä päivänä valinnat tulevat eettisemmiksi mutta myös koko suomalaisen maaseudun ja maatalouden etu että näin on ja puhemies olen kyllä hieman pettynyt siihen että tämä eläinsuojelulain uudistaminen on viivästynyt ja epäilenpä tuleeko siitä kyllin kunnianhimoinen jotta saisimme ihan oikeasti hyvää mainetta maailmalla eläinsuojelun kärkimaana puhemies tärkeä kysymys mihin olemme palanneet jälleen kerran sosialidemokraatteina on se että

tässä debatissa kysytty mikä on nyt esteenä sille että tätä eläinsuojeluasiamiehen virkaa voitaisiin jatkaa nimittäin olen huomannut joissain keskusteluissa että sille on tullut hyvin laajasti tukea varmasti se olisi toivottava jatkotyö

talousarvio aloitteista on luettavissa että edustaja stefan wallin on tehnyt aloitteen yhdentoista miljoonan euron vähentämiseksi maaseutuviraston eli mavin määrärahoista sekä kahdeksantoista pilkku viiden miljoonan euron vähentämiseksi elintarviketurvallisuusviraston määrärahoista harva meistä rakastaa hallintoa siksi kysynkin ministeri tiilikaiselta olisiko tällaisten säästöjen aikaansaaminen todella mahdollista ilman että niillä vaarannettaisiin viljelijöiden tukimaksatukset ja viljelijöiden oikeusturva

arvoisa rouva puhemies täällä on puhuttu jo eläinsuojeluasioista aikaisemmin ja samasta teemasta jatkaisin jatkaisin itsekin nimittäin saksan alankomaiden ja tanskan hallitukset ovat pyytäneet euroopan komissiota päivittämään eu lainsäädäntöä eläinkuljetusasioissa ja myös ruotsi on ollut aktiivinen tässä asiassa ja haluaisi korjata lakia tämä uudelleen muotoiltu laki ei tarkoittaisi vain parempaa täytäntöönpanoa vaan myös päivittäisi nykyiset säännöt heijastamaan viimeisintä tieteellistä tietoa eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista se mahdollistaisi lajikohtaiset matkarajoitukset sekä tiukemmat ja tarkemmat laatuvaatimukset kuljetukselle kuten myös paremman koulutuksen eläinten kuljettajille ja käsittelijöille myös muiden eu maiden hallitusten tulisi lähteä mukaan tukemaan tukemaan tätä asiaa ja kysyisin ministeriltä ministerin kantaa tähän asiaan voisiko suomikin mahdollisesti olla tätä asiaa tukemassa

puhemies maatalous on painiskellut talousongelmien talousongelmien kanssa jo pitkään lopputuotteiden hinnat eivät tahdo riittää tuotantokustannuksiin hallitus on tehnyt paljon talousahdingon helpottamiseksi helpottamiseksi mutta kunnon hintakorjaus on mahdollista saada vain markkinoilta suomalainen pohjoinen elintarviketuotanto on poikkeuksellisen puhdasta ja vähäisten torjunta aineiden ja lääkejäämien sekä hyvin tuotantotapojen tuotantoa lähimarkkinoilla on tapahtunut viime vuosina talouspakotteiden vuoksi vientimarkkinoiden supistumista kysyisinkin ministeri tiilikaiselta mitä toimenpiteitä hallitus on tehnyt uusien vientimarkkinoiden avaamiseksi ja elintarvikeviennin vauhdittamiseksi vaatiiko vientiponnistelujen tuloksellisuus elintarviketuotannon laatukriteeristöön muutoksia

suomalaisen elintarviketalouden kaikkein suurin kysymys on se että ne toimijat elintarviketeollisuudessa mutta erityisesti yrittäjät kokevat tulevaisuudenuskoa vaikka suhdanteissa tapahtuu eri vuosina erilaisia tilanteita niin nimenomaan se yrittäjien on se kaikkein tärkein ja sen tähden meidän pitää täällä pystyä tekemään senkaltaisia edellytyksiä että tätä tulevaisuudenuskoa kyetään vahvistamaan sen tähden veropoliittiset toimet ja se että jatkossakin kyetään investoimaan ja että yhteiskunta on siinä mukana ovat erittäin monia eri yksittäisiä kysymyksiä joita edustajat ovat nostaneet esiin mutta se iso kuva jolla nimenomaan usko tulevaisuuteen eri toimijoiden kesken pidetään vahvana on se tärkein ja sen tähden haluan muistuttaa että meidän tehtävämme osaltamme on tukea tätä suurta kuvaa ja yrittäjien

puhemies tästä tulevaisuudenuskosta kun otetaan huomioon ilmastonmuutos ja väestönkasvu niin aivan varmasti on niin että tulevina vuosikymmeninä suomalainen maatalous kokee renessanssin myös arvostuksen osalta ja tästä asiasta mielelläni kuulisin ministeriltä vähän kommentteja ruokapoliittinen selonteko on valmistumassa saamme sen ensi keväänä mielelläni näkisin että siinä käsitellään myös suomalaisen veden vientimahdollisuuksia nimenomaan pullotetun veden ja siitä olisi hyvä kuulla ministeriltä onko sillä saralla minkälaisia vientiponnisteluja kun elintarvikeviennin eteen on ministerin johdolla paljon asioita tehty niin tämä vesikin olisi hyvä kantaa mukana metsähallituksen hakkuista ympäristövaliokunta oli hieman huolissaan tuotto odotukset ovat aika kovat olleet onko siinä suhteessa minkälainen

ympäristön näkökulmasta ja kuinka kestäviä sosiaalisessa mielessä metsähallituksen hakkuut ovat olleet viime

puhemies suomalaisella puhtaalla ruualla on hyvä maine ja tietysti sen edistämistä pitää kaikin kaikin tavoin helpottaa elintarvikehankintojen suhteen ja poliittisten päätösten suhteen me varmasti pyrimme tekemään kaikkemme ja valtionhallinnon puolella on näitä näitä julkisia hankintoja tehty ja te olette sopineet ministeriöittenkin kesken että kotimaista elintarviketta käytetään enemmän maakunnissa kaupungeissa ja kunnissa olevien hankintarenkaitten hankintojen suhteen meillä on paljon tehtävää ja nyt voin kertoa hyviä uutisia ruokamaakunnasta etelä pohjanmaalta missä juuri eilen etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksessa asiaa käsittelimme meillä on onnistunut kilpailutus siellä yli yhdeksänkymmentäyksi prosenttisesti maitotuotteet tulevat olemaan kotimaisia lihatuotteet yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttisesti tulemme suosimaan lähiruokaa ja tämä on kaikki kilpailutuksen kriteeristön ansiota eli kyllä meillä kilpailutuslainsäädäntökin mahdollistaa hankkimaan kotimaisia elintarvikkeita jos niin halutaan tehdä ja tätä toivoisin myös muihin

maatilojen vähentyessä nuorten halukkuus jatkaa jatkaa maatilayrittäjyyttä ratkaisee yhä enemmän ja laajemminkin suomen maatalouden maatalouden menestystä ja suomen ruoantuotannon menestystä myöskin siis äärimmäisen tärkeä asia maatalouden investointi ja kehittämispaineet ovat todella kovat markkinat tekevät tästä koko alasta hyvin vaikeasti ennustettavan ja kannattavuus on tunnetun heikkoa minä kysyisinkin ministeriltä millä tavalla tämä nuorten tukeminen koulutuksen lisäksi ollaan otettu tärkeää tiedostaa kysyn myös sitä onko millään tavalla selvitetty nuorten omia aikomuksia ja toiveita maatilayrittäjyyden ja muunkin maaseutuyrittäjyyden suhteen
arvoisa rouva puhemies on aivan erinomaisen tärkeää että maatalouden tuottavuus turvataan niin että suomalainen elintarviketeollisuus saa puhtaita raaka aineita jatkossakin se on meidän kansallinen etumme joka tapauksessa mutta se on myös merkittävä kansanterveyden asia mutta kysyn ministeriltä kun esimerkiksi monella luomutuottajalla kotikunnassani ilomantsissa on muutama viljelijä joka pitää yllä mehiläistarhoja ja joka kesä karhut käyvät ne tuhoamassa nämä kyseiset henkilöt olivat ilomantsi illassa ja yksi heistä kertoi tilanteesta kun karhu osaa nykyisin jo kaataa puun sähköaidan päälle niin että se pääsee sitten sähköaidan yli ja käy tuhoamassa pesät ja syö herkut pois miten saataisiin tähän korvausmenettelyyn järkeä että korvaus tulisi nopeasti koska kysymys on heidän elinkeinostaan heidän ansioistaan toinen kysymys nyt ne uusiutuvan energian kestävyyskriteerit eussa ovat hyvällä mallilla meidän kannaltamme mutta miten varmistetaan se jatko että ne tulevat kirjatuik si oikein ja suomen edun kannan mukaisesti sama koskee maankäyttödirektiiviä

arvoisa puhemies on erittäin hyvä että hallitus on puuttunut tähän maatalouden kriisiin ja sinne niitä toimenpiteitä on osoitettu lähiruoka ja kotimainen ruoka ovat myös kriisinsietokyvyn ja huoltovarmuuden kannalta erittäin tärkeitä ja tuntuu että suomalaiset ovat nyt näinä aikoina ehkä myös heränneet tähän asiaan enemmän tietysti tärkeämpää mitä hallinnon puolelta voidaan tehdä on reilun kaupan mahdollistaminen myös suomessa ja ja asiallisen tulotason varmistaminen myös myös tulevaisuuden tuottajille olisin kysynyt ministeriltä näistä kotimaisista ruoantuotannon kriteereistä julkisissa hankinnoissa on erittäin hyvä että tämä periaatepäätös on tehty mutta miten varmistetaan että myös kunta ja maakuntatasolla hankinnat tukevat nyt sitten kotimaisen ruoan hankintaa miten esimerkiksi koulutusta voidaan siellä tarjota olen huomannut että esimerkiksi virkamiehillä on ehkä koulutuksen tarvetta sillä puolella vaikka poliittista tahtoa olisikin

arvoisa rouva puhemies afrikkalaisesta sikarutosta on tässäkin salissa puhuttu jo monta kertaa ja se on tärkeä ja vaarallinen asia me tiedämme sen että tauti voi tarttua eläinten välityksellä mutta myöskin eläinten rehujen välityksellä kysymys on siitä että esimerkiksi virosta tuodaan eläinten rehuja mutta tuodaanko sieltä myöskin rehujen valmistamiseen tarvittavia komponentteja ja jos tuodaan niin onko meillä asiaa valvovalla eviralla riittävät resurssit olla tarkkana ja tomerana jotta sieltä ei rehun tai komponenttien välityksellä tätä taudinaiheuttajaa suomen tulisi sitten toisena kysymyksenä onko meillä aikomuksena ryhtyä jollakin tavalla rajoittamaan tätä rehun ja komponenttien tuontia virosta

edustaja kalli mainitsi tuon tulevaisuudenuskon jonka säilyminen on äärimmäisen tärkeä asia jotta saadaan uusia yrittäjiä ja uusia investointeja metsäteollisuus on erittäin hyvä osoitus siitä tulevaisuudenuskosta ei ole kovin montaa vuotta kun aika moni oli valmis kuoppaamaan koko alan nyt se elää sellaista kasvukautta ja nousukautta että että kukaan ehkä ei olisi arvannut tällaista samaan on meillä päästävä myöskin maatalouden ja ruoantuotannon osalta meillä on maailman turvallisin puhtain ruoka veden käyttö on hallinnassa eläintaudit hallinnassa

markkinakanavaa joka sillä on hallussa toinen yksityiskohta on se että maatalousvaliokunta on moneen otteeseen peräänkuuluttanut lisää edunvalvontaa sen metsäattasean perustamista tuonne suomen edustajistoon eussa jotta ministerillä ei olisi ihan niin kova homma perustella suomalaista kestävää metsätaloutta

se varmasti vähän helpottaisi

kiitos puhemies arvoisat edustajat teiltä tuli niin suuri joukko tärkeitä kysymyksiä että en millään ehdi varmasti kaikkiin vastata mutta kun äskeisellä kierroksella jäi edustaja mustajärvelle vastaamatta niin vastataan nyt eli todellakin näitä yt neuvotteluita valitettavasti on käyty aikaisemmin ja se todellinen kilpailukohta sille metsähallituksen metsurille on se

että joku muukin teistä itseni lisäksi on joskus hakannut puuta vyötäröä myöten olevassa lumessa ensiksi otetaan lapiolla tyvi esille sen jälkeen viritellään saha käyntiin ja sen tietää mitä se tuottavuus on siinä talvisydämellä mutta tässä pyritään tietysti siihen että silloin kun ei ole metsässä kannattavaa tekemistä tarkastellaan myös sitä löytyisikö sieltä luontopalveluitten puolelta näille ihmisille tekemistä no sitten tässä edustaja viljanen otti tuon kysymyksen siitä jos esimerkiksi rkpn esittämällä tavalla rajusti vietäisiin rahoitusta maatalousviranomaisilta kyllä en missään tapauksessa tuommoista liikettä tekisi koska sehän romuttaisi niin tukien maksatuksen kuin sitten tämän elintarviketurvallisuuden varmistamisen mikä on myös sen viennin edellytys siinä että mavi ja evira yhdistetään on se järkitoimenpide emme tarvitse niin paljon valvovia viranomaisia jatkossa edustajat kalmari ja hoskonen kantoivat huolta tästä uusiutuvasta energiasta tosiaankin nyt nuo kestävyyskriteerit ja se että puunpoltolle on nollapäästöt siinä piipun päässä ja ne hakkuitten vaikutukset katsotaan siellä maankäytön

ja antavat meille selkänojaa eteenpäin itse asiassa äsken kun äänesteltiin ihmettelin oliko se vihreiltä tullut esitys missä esitettiin kahdeksan miljoonan vähennystä uusiutuvan energian tuista tältä puolelta mutta jollainhan niitä vaihtoehtobudjetteja aina kootaan kasalle

tavoitteena on että pystymme määrätietoisesti ilmasto ja energiastrategian mukaisesti edistämään uusiutuvaa energiaa ja siinä myös tällä metsähakkeella on oma osuutensa ne kestävyyskriteerit ovat meille nyt järkevässä muotissa täytyy varmistaa jatkokäsittelyssä että näin on mutta sen sijaan eun ulkopuolelta sitä kestävyyttä onkin syytä syynätä vähän tarkemmin sikarutosta useampi edustaja kysyi nyt tietysti tärkeintä on se että se metsästysmatkailu loppuu mahdollisimman vähiin se on jo hyvin vähentynyt hyvä näin mutta myös varotaan tuomasta villisika tai sikatuotteita virosta ja sitten jos liikutaan alueilla missä tuota sikaruttoa on ihan saattaa vahingossa kengänpohjissa autonrenkaissa tulla taudinaiheuttajia ja jos ne pääsevät sitten meidän sikaloihin niin se on juuri näin vakava asia kuin edustaja heikkinen kuvasi tässä en luettele niitä yksityiskohtaisia toimenpiteitä mutta tarkoitus on toimia tehostaa ja kiitos eduskunnan aktiivisuudesta myös koetan

esitellään sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka

puheenjohtaja edustaja kankaanniemi

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle ehdotetaan neljätoista pilkku kuusi miljardia euroa joka on noin miljardia enemmän kuin kuluvana vuonna kasvuun vaikuttavat muun muassa kilpailukykysopimus perustoimeentulotuen siirto kelalle opiskelijoiden asumistuen siirto yleisen asumistuen piiriin kärkihankkeet omais ja perhehoitajien sekä veteraanien etujen parantaminen säästöjä syntyy muun muassa lääkekustannusten ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutoksista ja indeksitarkistusten poistamisista pääluokan suurimmat menoerät ovat eläkemenot perhe ja asumiskustannusten tasaus sekä työttömyysturva arvoisa puhemies valiokunta kiinnittää huomiota hallituksen esitysten vaikutusten arviointiin ja kehittämistarpeisiin pitkäaikaisten vaikutusten laaja alainen arviointi on tärkeää valtioneuvoston kansliaan perustetun riippumattoman arviointineuvoston resurssit on syytä turvata valiokunta pitää erittäin myönteisenä työllisyyttä ja kilpailukykyä edistävään kärkihankkeeseen sisältyvien genomikeskuksen biopankkien syöpäkeskuksen rahoitusta yhteensä seitsemäntoista miljoonaa euroa josta ensi vuonna viisi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa näillä on monipuolinen vaikutus tutkimuksen ja hoidon mutta myös alan talouskasvun suhteen suomi voi nousta alalla edelläkävijämaaksi ja halutuksi yhteistyökumppaniksi valiokunta paneutui hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien viiden kärkihankkeen toimeenpanoon niillä luodaan uusia kustannustehokkaita toimintamalleja valtakunnalliseen käyttöön terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseksi sekä kustannusten hillitsemiseksi valiokunta ehdottaa yhteensä vajaan yhdentoista miljoonan euron lisäyksiä hallinnonalan talousarvioon päihdeäitien hoidon turvaamiseen osoitetaan yksi miljoonaa euroa näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseen kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa sekä ennakoivan lastensuojelun ja lapsiperheiden tarvelähtöisen auttamismallin kehittämiseen ja levittämiseen

euroa edelleen valiokunta ehdottaa valtakunnallisille toimijoille ruoka avun järjestämiseen erityisen tuen tarpeessa oleville miljoonaa euroa ja päihdeongelmista eroon pyrkivien hoidon ja tuen järjestämiseen miljoonaa euroa nämä ovat valtiolle pieniä mutta saajille ruohonjuuritasolla suuria kädenojennuksia

sen kannustavuutta sekä työllistymistä edistetään niin että ruoka avun tarve on mahdollisimman vähäinen todettakoon että professori juho saaren eriarvoistumisen pysäyttämiseen tähtäävän työryhmän asettaminen on paikallaan lisäksi valiokunta ehdottaa viiden miljoonan euron lisäystä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen tähän liittyen valiokunta ehdottaa lausumaa jossa edellytetään että maakuntauudistuksen yhteydessä huolehditaan siitä että sosiaalialan tutkimuksen ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen voimavarat turvataan sosiaalialan osaamiskeskuksille osoitetaan miljoonan euron lisäys turvakotitoiminnan määräraha nousee kahdella miljoonalla eurolla tämän jälkeenkin turvakotipaikkoja on riittämättömästi kuten oikeusministeriön hallinnonalan yhteydessä todettiin istanbulin sopimuksen edellyttämä tukipuhelintoiminta on alkanut sopimus edellyttää myös kattavan turvakotiverkoston perustamista muun muassa seksuaalisen väkivallan uhreille arvoisa puhemies arvokasta on se että suomen itsenäisyyden juhlavuonna hallitus panostaa historiallisen mittavasti sotiemme veteraanien palveluihin maksuttomien kotiin vietävien palveluiden järjestämiseen osoitetaan rahapelitoiminnan tuotosta ensi vuonna kaksikymmentä miljoonaa euroa seuraavina vuosina viisitoista ja viisi miljoonaa euroa sotainvalidien haitta aste alenee kymmeneen prosenttiin ja näin oikeus palveluihin laajenee rintamalisän ja muiden veteraanietuuksien tason turvaamiseen valiokunta esittää talousarvioon sadankahdeksankymmenentuhannen euron lisäystä varmistaakseen veteraanien asianmukaiset edut valiokunta ehdottaa lausumaa jossa edellytetään että hallitus seuraa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin osoitettujen määrärahojen riittävyyttä sekä palvelujen toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin

terveysjaoston vastuulla oli yhteensä noin kahdenkymmenenneljän miljardin euron osuus valtion talousarviosta esitän kiitokset kunta ja terveysjaoston jäsenille valiokuntaneuvokselle ja muulle henkilöstölle mittavasta ja ansiokkaasta työstä syksyn aikana lämpimät kiitokset myös ministereille hyvästä yhteistyöstä ja hyvän joulun toivotukset

arvoisa herra puhemies kiitoksia jaoston puheenjohtajalle lämpimistä sanoista ja hyvän joulun toivotuksista samoin myös jaostolle ja kaikille arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitys on jouduttu tekemään saman huolen varjossa kuin täällä aiemmin on esitetty suomen kilpailukyky ja työllisyys tulisi saada nousuun samalla on varmistettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulo ja hyvinvointi kuten jaoston puheenjohtaja totesi hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksestä vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista on kuusi miljardia euroa joka on runsas neljäsosa valtion talousarviosta tämä määrärahaesitys on yksi pilkku viisi miljardia euroa vuoden kaksituhattakuusitoista varsinaista talousarviota suurempi tämä menojen lisäys aiheutuu muun muassa kilpailukykysopimuksen vaikutuksista perustoimeentulotuen maksatuksen siirrosta kansaneläkelaitokselle opiskelijoiden siirrosta yleisen asumistuen piiriin palkkatuen ja starttirahan rahoituksen osittaisesta siirrosta työ ja elinkeinoministeriöstä sosiaali ja terveysministeriöön sekä turvapaikanhakijoista aiheutuvista menoista oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista aiheutuvat menot ovat arviolta sataviisi miljoonaa euroa sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista julkisen talouden suunnitelman mukaisesti lääkekorvauksista säästetään miljoonaa euroa vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta ja valtion osuus tästä on kuusikymmentä miljoonaa euroa sairaus ja kuntoutusrahojen tulorajoja ja korvausastetta alennetaan ylimmissä tulorajoissa tällöin työtulovakuutuksen kustannukset pienenevät vuositasolla kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa ja kahdeksantoista miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista muutokset eivät vaikuta valtion menoihin indeksitarkistuksia kansaneläkeindeksiin ja kuluttajaindeksiin sidotuissa etuuksissa ei tehdä vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista lisäksi kansaneläkeindeksin pistelukua alennetaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja näin toteutetaan pääosin julkisen talouden suunnitelmassa päätetty nolla pilkku kahdeksankymmenenkuuden prosentin säästö säästöt koskevat muun muassa kansaneläkettä työttömyysturvaa asumistukia ja lapsilisiä toimet pienentävät valtion menoja pilkku viisi miljoonaa euroa sosiaali ja terveysministeriön pääluokassa muutos ei koske perustoimeentulotukea johon tehdään normaali indeksitarkistus arvoisa puhemies suurimmat euromääräiset muutokset aiheutuvat kilpailukykysopimuksesta joka tuo muutoksia muun muassa työnantajien sosiaaliturvamaksuun sekä yhdenmukaistaa työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja kilpailukykysopimuksen mukaisesti kaikkien työnantajien sairausvakuutusmaksua alennetaan nolla pilkku yhdeksälläkymmenelläneljällä prosenttiyksiköllä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mikä lisää valtion rahoitusosuutta seitsemänsataakuusi miljoonaa euroa samalla euromäärällä alennetaan palkansaajien ja yrittäjien sairaanhoitovakuutuksen sairaanhoitomaksua ja nostetaan työtulovakuutuksen päivärahamaksua lisäksi työnantajan ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksuja yhdenmukaistetaan ja tämän seurauksena palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuotto nousee ja valtion rahoitusosuus peruspäivärahasta laskee eurolla vuonna kaksituhattaseitsemäntoista palkansaajien aikuiskoulutustuen perusosan rahoitus siirretään työttömyysvakuutusrahaston tuotoilla katettavaksi aikuiskoulutustuen enimmäispituus lyhenee viiteentoista kuukauteen ja perusosa alenee viisitoista prosenttia valtio rahoittaa edelleen yrittäjän aikuiskoulutustuen aikuiskoulutustuen muutokset tulevat voimaan ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattaseitsemäntoista ja ne säästävät valtion menoja neljäkymmentäneljä pilkku yksi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kilpailukykysopimuksen maksukorotusten vaikutuksia kompensoidaan pienituloisille palkansaajille tätä varten on valtion osuuteen sairausvakuutuslaista johtuviin menoihin varattu kuusikymmentäkolme miljoonaa euroa työntekijöiden keskimääräistä työeläkemaksua korotetaan ja työnantajien keskimääräistä työeläkemaksua alennetaan edellisestä vuodesta nolla pilkku kaksikymmentä prosenttiyksikköä vuosina kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista vuosina kaksituhattayhdeksäntoista ja kaksituhattakaksikymmentä muutokset ovat nolla pilkku neljäkymmentä prosenttiyksikköä vuonna kaksituhattakaksikymmentä alennus on siten yhteensä kaksi prosenttiyksikköä arvoisa puhemies ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kohdistetaan kahdensadan miljoonan euron säästö tämä toteutetaan siten että työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään ansiosidonnaisen työttömyysturvan korotusosia pienennetään pitkän työuran korotusosasta luovutaan kokonaan ja työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa lyhennetään sadalla päivällä samalla työttömyysturvaa uudistetaan aktivoivampaan aktivoivampaan ja työllistymistä tukevaan suuntaan muuttamalla palkkatuen ja starttirahan rahoitusta siten että niitä rahoitetaan osittain työttömyysetuusmäärärahoista kyseessä on kaksivuotinen kokeilu jossa palkkatuen ja starttirahan perusosaa vastaava rahoitusosuus siirretään työ ja elinkeinoministeriöstä sosiaali ja terveysministeriöön kokeilu liittyy hallituksen kärkihankkeisiin joilla työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan sekä työvoimahallintoa uudistetaan työllistymistä tukevaksi kokeiluun liittyen työttömyysetuudella omaehtoisesti opiskelevien kulukorvaus poistetaan mikä säästää valtion menoja noin miljoonaa euroa samalla kulukorvausta ryhdytään maksamaan työkokeilun ajalta ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille mikä lisää valtion kustannuksia seitsemällä miljoonalla eurolla muutoksista saatavalla säästöllä lisätään palkkatukea saavien lukumäärää näiden lisäksi matka avustus ja muuttokustannusten korvaus yhdistetään liikkuvuusavustukseksi arvoisa puhemies jatkan tästä sitten

arvoisa herra puhemies kiitos kunta ja terveysjaostolle kiitos valtiovarainvaliokunnalle mietinnöstä voi tehdä useammankin tulkinnan mutta yksi on se että valiokunta katsoo mietinnössään tulevaisuuteen tulevaisuuteen tavalla jossa sosiaali ja terveydenhuoltoa koskien ensinnäkin me saisimme kansallisesti parempaa terveyttä mietinnössä kannetaan huolta siitä miten terveyden edistämisen käy tilanteessa jossa maakunnille tulee jatkossa oma vastuunsa ja terveyden edistäminen on jatkossa kuntien tehtävä mutta nämä määrärahalisäykset jotka valiokunta on tehnyt yhtäältä hoito alan tutkimustyöhön toisaalta yliopistotasoiseen ter veydenhuollon tutkimukseen ja kolmanneksi sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen ensi vuonna ovat kohtia joista pystyy lukemaan että valiokunta on tehnyt tulevaisuusorientoitunutta työtä samalla erityisesti tuon yliopistotutkimuksen osalta valiokuntakin liittää oman mietintönsä osaltaan kansallisen genomistrategian luomiseen ja hallitushan on päättänyt panostaa kehyskaudella noin seitsemäntoista miljoonaa euroa josta ensi vuodelle hieman yli viisi miljoonaa euroa siihen että me kykenisimme nykyistä paremmin hyödyntämään olemassa olevaa tietovarantoa olemassa olevaa suomalaista osaamista suomalaiseksi työksi tämä on kasvuala jos mikä ja me koetamme perustoja kuntoon saattaa tämän strategiankin kautta jonka hallitus on linjannut kiitos eduskunnalle tuesta tälle työlle istanbulin sopimuksen ratifiointi on asia joka etenee valiokunta on kiinnittänyt tähän asiaan huomiota ja

eilen on avautunut ympärivuorokautinen puhelinpalvelu ministerikollega lindström on soittanut ensimmäisen soiton se on yksi osa sitä että tämä istanbulin sopimus kyetään ratifioimaan ensi ja turvakotipaikkojen osalta meillä on konkreettinen tavoite joka on nykyresursseihin nähden kova mutta matkalla oikeaan suuntaan ollaan menossa kolmantena kokonaisuutena otan esiin sen että sen lisäksi että tässäkin salissa useilla kyselytunneilla on keskusteltu säästöistä on hieman varjoon jäänyt se että tulevana vuonna panostetaan merkittävällä tavalla tekemisen sisältöjen kehittämistyöhön hallituksen kärkihankkeista on viime aikoina eduskunnan isossa salissa puhuttu vähemmän puolitoista vuotta sitten niistä puhuttiin että ne ovat jotakin säästöjen paikkuuta kyse ei ole säästöjen paikkuusta vaan uuden luomisesta lapsi ja perhemuutosohjelma ikääntyvän väestön muutosohjelma ja hyvinvoinnin ja terveyden muutostyö ovat niitä asioita joissa tavoitteena on että toisin tekemällä paljon puhuttuja olemassa olevia hyviä käytäntöjä hyödyntämällä niitä monistamalla jalkautetaan hyviä toimintatapoja tämä kärkihankkeitten nykytila on se että jalkauttamisvaihe on alkanut on tehty valintoja siinä mihin panostetaan esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden osalta yksi asia haluan nostaa tässä yhteydessä esiin on se että liikunta ja urheilujärjestöt ja sairaanhoitopiirit hyvin kattavasti koko maassa tulevat seuraavan kahden vuoden aikana tekemään sitä työtä jossa

osana sairaanhoitoa on se että terveyttä edistetään neljäntenä asiana sosiaali ja terveydenhuollon muutos se on iso työ jonka perustoja ollaan valamassa valiokunta nostaa esille ictn minun minun retoriikassani pitää kuulemma puhua digisotesta digitalisaation tiedonkulun mahdollistaminen on aivan ydin meillä on sinä päivänä meillä on sinä päivänä valinnanvapaus meillä on sinä päivänä mahdollisuus hyödyntää olemassa olevaa tietoa ihmisen parhaaksi kun meillä tieto kulkee tämä on asia jota ei voi koskaan korostaa liikaa se työ jota eduskuntakin nyt kannustaa jatkovalmisteluun ja jatkovalmistelussa on aivan keskiössä tämä on avainkysymys avain kaikkeen siihen että me saamme

puhemies asiasta käydään tässä vaiheessa debatti pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

herra puhemies ministeri rehula te olette useaan otteeseen antanut hyvää tunnustusta eksotelle sen hyvistä palveluista ja sen palveluiden toimivuudesta sekä rakenteista siellä on yhdistetty sosiaali ja ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoito yhdeksi kokonaisuudeksi hallintorajoja on poistettu ja palvelut perustuvat vahvaan integraatioon ja ja sujuviin palvelukokonaisuuksiin vastaavalla tavalla toimitaan myös siun sotessa ja nyt myös teidän omassa maakunnassanne päijät hämeessä elikkä kun sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tehdään niin kenttä toimii aivan toiseen suuntaan ja hallitus nyt valmistelevat kysyn nyt teiltä ministeri rehula kun sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tulee tuletteko edellyttämään että nämä toimivat hyvät käytännöt ja palvelukokonaisuudet ja rakenteet joudutaan pilkkomaan ja yhtiöittämään erillisiksi

oli hienoa että ministeri rehula nosti tässäkin yhteydessä esille kärkihankkeet niistä on todellakin aivan liian vähän puhuttu viime aikoina täällä eduskunnassa nuo kolme mainitsemaanne kärkihanketta lapsi ja perhepalvelut ikäihmisten kokonaisuus terveyden edistäminen ovat ne kolme kolme keskeistä asiaa joilla meillä on ylipäätänsä aidosti mahdollisuutta vastata tulevaisuuden haasteisiin että elämme terveenä mahdollisimman pitkään lapsemme varttuvat terveiksi veronmaksajiksi ja että terveyden edistämisen kautta meillä sairastavuus vähenee mutta huoleni koskee sitä että joissakin maakunnissa on jääty odottamaan rakenteitten muutosta jotta näihin painopistealueisiin pystyttäisiin tarttumaan mitenkä me saisimme viestitettyä maakuntiin sairaanhoitopiireihin että nyt ei ole aikaa odotella vaan terveyden edistämiseen kansalaisten hyvinvointiin on panostettava nyt eikä huomenna

puhemies valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään että kärkihankkeisiin osoitettu rahoitus on merkittävää koska monin paikoin on jouduttu vähentämään ja toimintoja supistamaan onkin tärkeätä että etenemistä seurataan säännöllisesti ja niiden vaikuttavuutta arvioitaisiin sovittujen indikaattoreitten pohjalta arvoisat ministerit olisin kysynyt omaishoitoon liittyen koska se on yksi hallituksen kärkihankkeista kun kunnat toimivat hyvin eri tavoin minkälaisia indikaattoreita nyt sitten on on suunniteltu että voitaisiin näitä kuntien tekemiä toimenpiteitä valvoa miten niiden vaikuttavuus ja ja toimivuus saavuttaa omaishoitajat erityisesti sijaishoito on monia omaishoitajia arveluttava asia se ei aina toimi ihan niin kuin pitäisi miten kuntia ohjeistetaan ja kuinka näitä toimia valvotaan että nämä valtionosuudet menevät sinne mihin on tarkoitus

ensi vuoden talousarvion merkittävät lisäykset genomikeskukselle biopankeille ja syöpäkeskukselle ovat erittäin tervetulleita ne rakentavat menestyvää suomea lisäävät kilpailukykyämme mutta myöskin turvaavat sosiaali ja terveydenhuollon laatua ikävä asia on se että yliopistollisen terveydenhuollon tutkimuksen määrärahat ovat laskeneet kuin lehmän häntä ministereiden ja hallituksien vaihtuessa

puhemies olen samaa mieltä edustaja heikkisen kanssa että tässä salissa on keskusteltu liian vähän

ministeri rehula te vastaatte hallituksen kärkihankkeesta eriarvoisuuden vähentämiseksi sen hankkeen keskeinen asia on se että siihen päästään poikkihallinnollisella yhteistyöllä otan esimerkin siitä miten tässä on tähän mennessä edistytty teidän ministerinne joka istuu oikealla puolellanne on esitellyt leikkaukset joilla leikataan suomalaisten sosiaaliturvaa mikä johtaa lapsiköyhyyden lisääntymiseen vanhusköyhyyden lisääntymiseen tuloerojen kasvamiseen ja köyhyysasteen lisääntymiseen jos siinä teidän vasemmalla puolellanne olisi valtiovarainministeri hän olisi esitellyt hankkeita joilla rikkaat rikastuvat nyt kysyn mikä on teidän arvionne tähän mennessä onnistuneesta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen kärkihankkeesta mitkä ovat sen tulokset tähän mennessä miten voitte vakuuttaa meille että pääministeri sipilän asettama juho saaren eriarvoisuustyöryhmä pääsee yhtään sen parempaan kuin tähän mennessä toteutettu kärkihanke

herra puhemies vanhuksemme asuvat tällä hetkellä vielä hyvin suurelta osin laitoksissa terveyskeskuksen vuodeosastoilla heitä asuu senioriasunnoissa palveluasumisessa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tässä salissa on käyty keskustelua nimenomaan mitoituksesta koskien ympärivuorokautista palveluasumista missä vaiheessa tällä hetkellä on arviointi siitä että lähtisimme puhumaan samankaltaisista asioista kun puhumme laitosasumisesta palveluasumisesta seniori tai ympärivuorokautisesta asumisesta nimenomaan siinä tuen mitoituksessa tällä hetkellähän erilaiset mitoituslaskelmat ovat hyvin erilaisia lähtökohdiltaan nolla pilkku viiden mitoitus saattaa merkitä jollakin että toimien määrä on todella nolla pilkku viisi viikkoa kohden kun jollakin toisella niitä on nolla pilkku seitsemänkymmentäkolme viikkoa

puhemies eduskunnassa on laajaa tyytymättömyyttä siihen että että lainvalmistelussa ei tehdä riittävästi vaikutusarviointeja ja erityisesti tämä on korostunut sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla

mitä tälle asialle voitaisiin tehdä olemme julkisuudessakin kuulleet viime aikoina jopa pääministerin toteavan että vaikutusarviointeihin tai lainvalmisteluun ei ole riittävästi resursseja kysymykseni kuuluu kun valtioneuvoston alla on tämä strategisen tutkimuksen määräraha joka sinne viime kaudella kaudella siirrettiin suomen akatemian tutkimusmäärärahoista niin voisitteko harkita että näitä rahoja käytettäisiin siihen että parannettaisiin esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriön mahdollisuuksia tehdä dynaamisia vaikutusarviointeja koskien lakiesityksiä

arvoisa puhemies olisin kysynyt vanhusväestöstä koska meillähän tiedetään että tilastokeskuksen tekemien arvioiden mukaan vuonna kaksituhattakolmekymmentä yli kuusikymmentäviisi vuotiaita on noin yksi pilkku neljä miljoonaa ja ja yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaita

vuonna kaksituhattakahdeksan tehdyn sosiaali ja terveysministeriön laatusuosituksen mukaisesti vanhusten palvelujen painopistettä siirretään nyt laitoshoidosta kohti tuettua kotona asumista olisin kysynyt ministereiltä miten näette vanhusväestön asuntotilanteen miten näette että ikääntyneille suunnattujen asuntojen riittävä saanti taataan
arvoisa puhemies

tämän talousarvion myötä jo valmiiksi riittämättömästä perusturvasta leikataan työttömiltä eläkeläisiltä sairailta ja opiskelijoilta leikataan samaan aikaan palvelumaksuihin tehdään isoja korotuksia ja lääke ja matkakorvauksia leikataan nämä kaikki osuvat kipeiten kaikista köyhimpiin ja erityinen kohderyhmä on pieniä eläkkeitä saavat vanhukset

puhemies käsittelyssä on mittava budjetti joka katsoo tulevaisuuteen kuten ministeri rehula esittelypuheessaan mainitsi olen erittäin tyytyväinen siihen että tavoittelemme asemaa tieteen edelläkävijämaana siitä kertoo että perustetaan genomikeskus ja tehostetaan julkisten biopankkien toimintoja haluaisinkin hetkiseksi keskittyä näihin biopankkeihin ja näytteenottoon jos me aidosti aiomme saavuttaa vaikuttavuutta koko kansalle niin tällä hetkellähän näytteitä antaa ainoastaan kaksikymmentäviisi prosenttia suomen väestöstä ja jos pystyisimme muuttamaan näytteenottomenettelyn kuten meillä on esimerkiksi kudosten ja elinsiirtojen osalta jo voimassa olevaa lainsäädäntöä elikkä siirtyisimme suostumusolettamaan me me pystyisimme jatkossa varmistamaan yhä parempaa hoitoa yhä useammalle suomalaiselle

edustaja saarikon ja ministeri grahn laasosen viime viikon ulostulot perhevapaiden uudistuksista ja erityisesti ansiosidonnaisen isyysvapaan pidennyksestä ovat ilahduttavia ja tervetulleita esityksiä ruotsalainen eduskuntaryhmä on omassa varjobudjetissaan esittänyt kuusi plus kuusi plus kuusi mallin käyttöön ottamista jossa kummallekin vanhemmalle on korvamerkitty kuusi kuukautta ja kuusi kuukautta olisi vanhempien vapaasti jaettavissa mallin mukaan perheet voivat itse päättää miten ja milloin perhevapaat pidetään tämä helpottaisi naisten työllistymistä ja töihin palaamista mahdollistaisi osa aikatyötä ja lisäisi isien osallistumista lastenhoitoon lisäksi perhevapaiden kustannukset jakaantuisivat oikeudenmukaisemmin vanhempien työnantajien kesken kun myös työmarkkinajärjestöt näyttävät olevan kokonaisuudistuksen kannalla kysyn hallitukselta olisiko jo aika aloittaa uudistuksen valmistelu ja saada lakiesitys päätettäväksi jo tämän hallituskauden aikana

puhemies ihan ensimmäisenä haluan sosiaali ja terveysministeriön ministereille toivottaa voimia ja sitkeyttä sosiaali ja terveyspalvelujen merkittävän uudistuksen ja reformin eteenpäinvientiin se on historiallinen merkittävä kokonaisuus ja totisesti toivon että tämän hallituksen valitsema linja siitä että uudistus viedään maaliin saavuttaa tuloksensa emmekä joutuisi takaisin niihin keskusteluihin joita sosialidemokraatit virittelevät siitä pitäisikö vielä kerran ikään kuin aloittaa kaikki alusta minua hämmentävät puheenvuorot siitä että sosialidemokraatit eivät usko tämän uudistuksen merkitykseen ja tehtävään ja se että puhutaan sen kokonaan uudelleen avaamisesta sitä on vaikea käsittää

arvoisa puhemies otan esiin samoin kuin edustaja rehn kivi tämän perhevapaauudistuksen se ei ole tässä hallitusohjelmassa mutta on reformina niin laaja että vaatii pitkän selvityksen ja siksi tiedustelisin ministereiltä miten suhtaudutte siihen että alettaisiin pohtia sitä perusteellisesti

arvoisa puhemies oppositiojohtaja sipilä puhui paljon siitä että politiikassa ymmärretään huolellisesti väärin pääministerinä hän on siitä vähemmän puhunut mutta minusta edustaja saarikon puheenvuoro oli juuri oiva esimerkki oppositiojohtaja sipilän huolesta ei kukaan ole esittänyt että sote uudistus pitäisi aloittaa kokonaan alusta vaan siltä pohjalta mihin pisteeseen se viime kaudella edustaja saarikko oletteko tutustuneet kuntien lausuntoihin voitteko sanoa kuinka iso osa esimerkiksi kunnista uskoo tällä hallituksen sote uudistuksella päästävän niihin tavoitteisiin joita sille on asetettu me olemme esittäneet että palautetaan uudistus alkuperäisten tavoitteiden ääreen jatketaan siitä mihin jäätiin mutta palautetaan alkuperäisiin tavoitteisiin pois tästä pakkoyhtiöittämisestä takaisin siihen että paremmilla hoitoketjuilla saadaan oikea hoito oikeaan aikaan oikeassa paikassa nyt siihen eivät tunnu edes asiantuntijat uskovan

kyllä olen hyvin tietoinen siitä että kunnat ovat lausuneet tästä hallituksen lausuntokierroksella olleesta maakuntalaki ja sote järjestämislakipaketista ja hyvä niin juuri sen takia jos oikein olen ymmärtänyt maan hallitus näitä lausuntoja parhaillaan läpikäy ja sen jälkeen vetää johtopäätökset yhteen jotta syntyisi paras mahdollinen malli on ihan selvää että myös kunnissa ja monilla eri sidosryhmätahoilla tämä uudistus aiheuttaa kipuilua murros ja uusi on aina sellainen että sen edessä nähdään paljon kysymyksiä ja vielä paljon avoimia asioita joihin vastaukset löytyvät vasta ajan kanssa tämän uudistuksen parhaat vaikutukset niin säästöinä kuin kansalaisille parempina palveluina näkyvät vasta kuluttua ja se mitä sosialidemokraatit ovat ottaneet esiin esimerkiksi valinnanvapaudesta on minusta siltä osin eriskummallista että minun on vaikea nähdä esimerkiksi tämän syksyn hankintalakikeskustelun jälkeen vaikkapa vammaisten asumispalveluihin liittyen että te ette tukisi siihen hallituksen linjauksena liittyvää henkilökohtaista budjetointia ei valinnanvapaus ole yksin sellainen asia jota pitäisi mörkönä maalata seinälle

vastauspuheenvuoro edustaja laukkanen sitä ennen totean että toki tässäkin keskustelun vaiheessa jossa edustajat ja ministerit käyvät debattia voi myös edustajien keskinäinen debatointi tulla hyvin kysymykseen niin kuin tässä mutta pääsääntöisesti tämä debatti on hallituksen ja edustajien välistä debatointia ja myöhemmässä vaiheessa sitten kun ministerit ovat täältä poissa pääsääntöisesti ovat silloin poissa se edustajien keskinäinen debatti on se prioriteetti se ensisijainen asia tätä pelisääntöä noudattaen annan kohtuudella edustajien keskinäiselle debatille tilaa mutta en määräänsä enempää ja nyt edustaja laukkanen
arvoisa puhemies nostaisin täältä yhden hyvin merkittävän asian joka itse asiassa nousi tuossa jokunen aika sitten kyselytunnillakin esille nämä ruoka avun antajat eli niin sanotut leipäjonoissa työskentelevät yhdistykset valiokunta lisäsi kuluvalle vuodelle yksi pilkku yksi miljoonaa euroa matalan kynnyksen ja suoran avunannon kohteisiin kuten ruoka ja muuhun aineelliseen apuun sitten vuodelle täällä on myös esitetty miljoonaa euroa tähän valiokunta on saanut selvityksen että näitä olisi noin kaksikymmentäviisituhatta ihmistä jotka suomessa hankkivat ruoka avun minusta tämä on hyvin merkittävä vastaantulo ei mikään lopullinen ratkaisu leipäjonoihin mutta hyvin merkittävä vastaantulo että ymmärretään että kun nämä leipäjonoja pyörittävät yhdistykset eivät mistään saa tukea esimerkiksi raha automaattiyhdistykseltä niin on edes joku kanava josta he voivat tätä tukea hakea

arvoisa puhemies köyhyys satuttaa lasta ja juuri julkaistujen tuoreiden thln tutkimustietojen mukaan lapsiperheköyhyys on kasvanut ja joka kymmenes suomalainen lapsi elää köyhässä perheessä hallituksen leikkaukset perusturvasta osuvat kipeästi moneen tällaiseen perheeseen mutta mutta nostan esiin tämän subjektiivisen päivähoidon heikentämisen se aiheuttaa sen että sellaisten perheiden joissa on työttömyyttä lapset eivät saa kokopäiväistä hoitoa hoitoa ja varhaiskasvatusta vaikka se heille olisi niin tärkeää ja tukisi ja kannattelisi lasta kun eduskunta tämän valitettavan päätöksen hyväksyi edellytimme myös että tullaan seuraamaan miten päivähoidon rajoittaminen tulee vaikuttamaan eri kunnissa kysynkin nyt vastaavalta ministeriltä miten on ajateltu järjestää tämän asian seuranta ja mahdolliset korjaustoimenpiteet

viime aikoina suomalaisessa sosiaalipoliittisessa keskustelussa on tuotu esiin termi osallistava sosiaaliturva siitä ovat puhuneet esimerkiksi professori heikki hiilamo ja kelan uusi pääjohtaja elli aaltonen ajatuksenahan tässä on että pitkään työttömänä olleet työkykyiset ihmiset varsinkin nuoret tekisivät jotakin sellaista työtoimintaa joka olisi merkityksellistä heille itselleen heidän lähiyhteisöilleen ja toivottavasti koko yhteiskunnalle tällaisena työtoimintana jota siis ei tehtäisi täysipäiväisesti vaan esimerkiksi pari tuntia päivässä on viitattu esimerkinomaisesti toimintaan vapaaehtoisjärjestöissä vanhusten auttamiseen ja vaikkapa lähipuistojen siivoamiseen

kovin montaa päivää jäljellä kysyn milloin tämä mietintö jätetään

arvoisa herra puhemies tukipuhelin nollalinja omais ja perhehoito syöpätutkimus ja genomikeskus tosi hyviä asioita että elämme pitkään sanoi täällä hienosti edustaja heikkinen mutta että myös kuolemme kerran suomalaiset pelkäävät ja siitä esimerkkinä on että olemme saamassa eutanasia aloitteen tänne eduskuntaan käsiteltäväksi ja saattohoito puhuttaa toivonkin että eutanasiakeskustelun ohessa lähdemme keskustelemaan myös hyvästä saattohoidosta parantamisesta mahdollisesti myös saattohoitolainsäädännöstä jota suomessa ei tällä hetkellä ole kansalaisaloitteeksi kansalaisaloitteeksi on juuri myös jätetty saattohoitovapaan mahdollisuus omaisille voisi olla poissa työelämästä palkallisesti jotta voisi mahdollisesti hoitaa sitten saattohoidossa läheistään kysynkin teiltä hyvät ministerit millä tavalla suomessa lähdetään kehittämään saattohoitoa ja onko

arvoisa puhemies ensinnäkin on syytä kiittää ministeriötä siitä että on on saatu aikaan monia suorastaan historiallisia isoja ja hyviä uudistuksia aikaan nyt sitten esimerkiksi panostaminen tähän hyvinvointiin ja terveyteen ja niiden viiteen kärkihankkeeseen ja jo täällä aiemmin mainitut genomikeskus syöpäkeskus ja biopankki ovat tästä esimerkkejä myös se että sotea on potkittu liikkeelle niin ikään kiitokset valtiovarainvaliokunnalle jonka jaoston puheenjohtaja kertoi niistä monista pienistä hyvistä asioista joita on tulossa jo ensi vuonna arvoisa puhemies kun olen koko työurani lähes neljäkymmentä vuotta tehnyt ihmisten sosiaaliturvan parissa en voi kerta kaikkiaan muuta kuin huolestua siitä kokonaisvaikutuksia osattu riittävästi arvioida näitten sosiaaliturvan säästöjen kohdalla ja kun nyt on olemassa tämmöinen lainvalmistelun arviointineuvosto niin kysynkin ministereiltä millä tavalla tämä arviointineuvosto on toiminut sosiaali ja terveysministeriön lakien suhteen

prosenttia ja nämä leikkaukset kohdistuvat pienimpiin sosiaaliturvan etuuksiin jo tänä vuonna annoitte etuuksien tason laskea noin nolla pilkku neljä prosenttia kun kansaneläkeindeksi painui miinukselle nyt indeksit ollaan jäädyttämässä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja näiden leikkausten yhteisvaikutus on aika huomattava jos perhe saa useaa etuutta sosiaaliturvaetuuksien taso on meillä suomessa jo valmiiksi alhainen euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on jo aiemmin huomauttanut suomea liian alhaisesta sosiaaliturvan vähimmäistasosta ja nyt taso siis entisestään laskee pidemmällä aikavälillä tämä kehitys johtaa syyperusteisen perusturvan ja asumistuen merkityksen vähenemiseen ja vastaavasti tarveharkintaisen toimeentulotuen roolin kasvamiseen kysyisinkin ministereiltä oletteko tietoisia tästä suuresta periaatteellisesta muutoksesta jossa irtaudumme pohjoismaisesta universaalista sosiaaliturvamallista kohden tarveharkintaista sosiaalipolitiikkaa tälläkö tavalla katsotte tulevaisuuteen

herra puhemies silmäilin tuossa sosiaalista pikaviestintäpalvelu twitteriä ja siellä projektinjohtaja alivaltiosihteeri tuomas pöysti kertoi että sote ja maakuntauudistus ja hallituksen esitysluonnos valinnanvapaudesta ovat ennen joulua valmiina tulossa viitaten pöystin esille tuomiin haasteisiin kuntalehdessä tuoreimmassa numerossa kysynkin ministeri rehulalta onko turhien lähetteiden ongelma ratkaistu toteutuuko valinnanvapaus yhä viidessä maakunnassa ja ovatko nämä kolmen miljardin euron kustannuskehityssäästöt edelleen ylikunnianhimoisia miten nämä pöystin kommentit vertautuvat uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin elikkä kaventaa hyvinvointieroja hillitä kustannusten kasvua ja parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta

yhteiskunnan taloustilanne on vaikea kaikille ei löydy työtä ja toimeentuloa ja onkin tärkeää että yhteiskunta pitää kiinni kaikista vähäosaisista henkilöistä suomihan on on kansalaisjärjestöjen luvattu maa ja suomessa on luonnostaan ihmisillä tahtoa tehdä hyvää tässä yhteydessä antaa kiitos jaostolle että olette jälleen osoittaneet hyvän tahdon tekemiseen resursseja siellä on päihderiippuvaisten tukeen järjestöille miljoona euroa lisärahaa ja sitten tulee ruoka apuyhdistystyötä tekeville toimijoille toinen miljoona rahaa siinä mielessä haluan myös mielessä haluan myös kehottaa suomessa kaikkia noin kolmeasataa ruoka aputyötä tekevää järjestöä että kannattaa liittyä ruoka apuyhdistysten liittoon joka on järjestäytynyt tätä työtä varten sillä siellä on resursseja tulevaisuudessa sitten antaa lisäapua sitä työtä varten ja kiitän erityisesti jaoston puheenjohtaja kankaanniemeä siitä että olette ajatellut juhlavuotena

ja hyvinvoinnin edistäminen muun muassa istanbulin sopimus päihdeäitien tuen turvaaminen lapsiperheiden tuen kehittäminen ja sitten nämä matalan kynnyksen toimintamallit niin ruoka apu kuin päihderiippuvaisten tuki täällä on monia sellaisia asioita mistä voi olla kiitollinen ja hyvillään ja kiittää ministereitä ikäihmisten tilanne tietysti huolestuttaa tässä valtakunnassa ja ja muutosprosessissa olisinkin kysynyt kun monin paikoin hyviä hoitokäytänteitä on on kehitetty ja paikallinen alueellinen tieto ja näkemys monin paikoin on hyvä eli tiedetään kuinka toimitaan miten euroja säästettäisiin potilas ja asiakaslähtöisesti toimittaessa nämä paikalliset ja alueelliset näkemykset ja myös kolmannen sektorin tilanne muutosprosessissa sitten toisaalta olisin edustaja juvosen tavoin halunnut kysyä saattohoidosta ja suunnitelmista sen

arvoisa puhemies sotesta kun puhutaan niin on keskeisimpiä ja varmasti suuritöisimpiä sote uudistuksen kulmakiviä ja siinä riittää vielä erittäin paljon tehtävää jos esimerkiksi husin husin potilastietojärjestelmä apottia ei saada keskustelemaan nyt välttämättä kaikkien muitten olemassa olevien järjestelmien kanssa niin ongelmia varmasti tulee olemaan suurin osa tästä ictstä joka tarvitaan heti vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa jolloin sote ja maakuntauudistuksen on määrä astua voimaan on tänään vielä vahvasti suunnittelupöydällä sosiaali ja terveysministeriön mukaan tuolloin on määrä olla käytössä minimitaso ja ictn kehittäminen jatkuu sen jälkeen vielä vuosikausia kysyisinkin ministeriltä onhan nämä huolet otettu nyt vakavasti huomioon koska jos me miljardien säästöjä haluamme tämä on se tie

täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä aivan oikein on lisätty turvakotitoimintaan noin kahden miljoonan euron määräraha se on tavattoman tarpeen siitä syystä että me vähitellen täyttäisimme istanbulin sopimuksen velvoitteet toinen asia joka tähän liittyy suomessa naisiin kohdistuva väkivalta on todella korkealla tasolla ja minä todella toivon että samaan aikaan mietittäisiin keinot joilla me voisimme näitä ongelmia vähentää minun kysymykseni kuuluukin onko ministeriössä mitään valmistelua siltä osin mikä liittyy tähän että tätä väkivaltaa voitaisiin vähentää koska tämä on jatkuva kierre jos me vain lisäämme koko ajan turvapaikkoja niin kuin pakko on lisätä niin meidän pitäisi niihin juurisyihin pystyä puuttumaan myönnän

debattivaiheessa puheenvuorot edustajille mäkisalo ropponen kankaanniemi ja paloniemi ja sen jälkeen ministereille puheenvuorot ja sitten debattia jatketaan vielä toinen tunti
arvoisa puhemies hallituksen kärkihankkeiden tavoitteet ovat erinomaiset mutta ne eivät auta jos samalla säästetään esimerkiksi perustoimeentulosta hallituksella on esimerkiksi sinällään erinomaiselta kuulostava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihanke mutta mutta samalla hallitus tuntuu unohtaneen että köyhyys ja eriarvoisuus ovat pahinta myrkkyä terveydelle ja hyvinvoinnille

tässä keskustelussa odotan kyllä sosialidemokraateilta nyt heidän mallinsa esittelyä soten osalta kun he ovat luvanneet sen repiä auki malli ei ole ainakaan minulle missään selvinnyt mikä tulisi tilalle arvoisa puhemies kuntatalous on nyt paremmassa kunnossa kuin oli viime vaalikaudella ja on ollut pitkään aikaan samanaikaisesti säädöksiä puretaan ja nämä yhdessä lisäävät kunnissa mahdollisuuksia hoitaa tärkeitä polttavia asioita esimerkiksi hoitajamitoitus ei ole tällä kaudella ollenkaan niin iso ongelma kuin oli viime kaudella koska kunnilla on taloudellisia resursseja pitää hoitajat töissä ja palkata heitä tarpeen mukaan sama on päivähoito oikeuden rajauksen kohdalla ei ole kielletty hoitamasta paremmin kuin

näitten suhteen tilanne on kyllä ratkaisevasti parempi kuin oli aikaisemmin

arvoisa puhemies olen erittäin iloinen että hallituksen lanseeraamat kärkihankkeet etenevät on on ihan historiallista että lähdetään kunnolla esimerkiksi näitä lapsiperhepalveluiden muutosohjelman sisältöjä miettimään ja sinne satsataan kärkihankkeeseen myös neljäkymmentä miljoonaa kehittämispanostusta se se ehkäisee eriarvoisuutta ilman muuta kun tämä ohjelma saadaan täysimääräisesti käyttöön ja myös huostaanottojen tarvetta ihan samalla tavalla koti ja omaishoidon ja perhehoidon kehittäminen aivan historiallinen panostus niihinkin väitän itse olen neljännellä kaudella täällä ja en ainakaan ole huomannut että näihin olisi näin paljon pistetty rahaa ja halutaan nimenomaan inhimillistä hoitomuotoa perhehoitoa kehittää ja omaishoitajien jaksamista ja vapaapäivien pitomahdollisuutta mutta vielä toivoisin että

joka vuosi meidän ei pitäisi taistella niistä rahoista
nyt vastauspuheenvuorot ministereille ministeri mattila vaikkapa pöntöstä neljä minuuttia

arvoisa herra puhemies täällä tuli paljon hyvää keskustelua aloitan tuosta kysymyksestä ainakin edustaja rehn kivi ja edustaja saarikko kun kysyitte näistä perhevapaista edustaja rehn kivi sellaisena kuin te esitätte ne perhevapaat ja sen mallin nehän eivät tässä talousarviossa sillä tavalla ole sen sijaan tämä hallitus tasaa perhevapaitten kustannuksia elikkä naispuolisen työntekijän perhevapaista aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia tasataan työnantajalle maksettavalla kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella ensimmäinen neljättä alkaen tämä tuki maksettaisiin työnantajille jotka maksavat työsopimuksen taikka työ ja virkaehtosopimuksen perusteella palkkaa vähintään yhdeltä kuukaudelta äitiysrahakauden aikana tällä tullaan tässä vaiheessa näitä perhevapaita tasaamaan mutta tietysti se mitä jatkossa keskustellaan perhevapaista ja eri malleista on sitten tulevaisuutta tällä hallituksella on paljon tehtävää varmasti ei niin vähän tämän sote uudistuksen eteenpäinviemisessä joka sitoo tietysti myös lainvalmistelun resursseja olen myös sitä mieltä niin kuin täällä on noussut keskustelussa että lainvalmisteluun täytyy kiinnittää huomiota eli kaikkea emme voi saada yhtä aikaa edustaja keränen kysyitte siitä mitä arviointineuvosto on antanut en en tarkkaan valitettavasti muista mutta kyllä on myös sosiaali ja terveysministeriön lainsäädännöstä varmasti tullut ja ne tiedot ovat julkisia no sitten edustaja karimäki otitte esille tämän lapsiperheköyhyyden kyllä olen lukenut tämän thln tutkimuksen ja sehän kertoo niin että vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi viiva kaksituhattaseitsemän lapsiperheköyhyys on kolminkertaistunut siis vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi viiva kaksituhattaseitsemän ja sen jälkeen ikävä kyllä säilyttänyt sen tasonsa ja muuttanut muotoaan jos ajatellaan vaikkapa tämmöistä monisukupolvista ylisukupolvista syrjäytymistä niin se on yksi juurisyy joka joka on on varmasti hoidettava monessa puheenvuorossa tuli esille vanhustyö omaishoito kiitoksia edustaja louhelainen tämä hallitushan on nimenomaan panostanut rahallisesti omaishoidon kehittämiseen ja siihen että omaishoitajat jaksavat paremmin siellä työssään ja niitä vapaita on mahdollista käyttää kyllä siis näissä kärkihankkeissa ja sitten kun näitä viedään eteenpäin niin totta kai sen ohjeistuksen täytyy olla kirkkaana menossa sinne kuntiin että ne hyvät käytännöt lähtevät liikkeelle aivan samoin on valtiovarainvaliokunta ansiokkaasti kiinnittänyt huomiota siihen että nyt veteraanien tukemiseen esitetään lisämäärärahaa niin että siellä kunnissa me tiedämme mitä sotaveteraaneille kuuluu keitä he ovat ja ne käytännöt ovat tasaisia eri kunnissa kuten edustaja tanus totesitte juuri niin eivät ne hyvät käytännöt aina leviä kunta ja maakuntarajojen ulkopuolelle niin kuin suotavaa suotavaa olisi

edustaja lindtman otti esille syrjäytymisen ja työelämästä syrjäytyneet ymmärsin näin hänen puheenvuorostaan sosiaali ja terveysministeriössä on kärkihanke jolla halutaan etsiä reittejä osatyökykyisille työelämään ote hanke joka jatkaa ansiokasta työtä mitä aiemmin on tehty osku osku hankkeessa tämä hanke on etenemässä hyvin ja uskon että työ myös tuo tulosta niiltä osin mutta jos puhutaan syrjäytymisestä tai työstä syrjäytymisestä eläköitymisestä niin kaikkeen tarvitaan poikkihallinnollista työtä jonka tulee tietysti edustaja zyskowicz otitte esille tämän osallistavan sosiaaliturvan ja totta kai me voimme sitä kehittää millä tavalla emme vielä ehkä tiedä kaikkea mutta voisiko se sitten olla osa perustulon kokeilua hiilamon työryhmän työn kun saamme tietää sitä kautta mutta arvoisa puhemies olen neljä minuuttia käyttänyt

arvoisa herra puhemies yksin kappalein laskin kuusitoista kommentoitavaa asiaa mutta osa menee päällekkäin ensinnäkin sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen osalta edustaja tanus kysyi miten paikallisesti ja alueellisesti ja edustaja kiljunen kantoi huolta siitä miten käy eksoten siun soten ja toivottavasti sen päijät hämeen hyvinvointikuntayhtymänkin jota nyt rytinällä pystyyn laitetaan aivan avain on se että paikallisella tasolla rakennetaan palveluverkkoja ja missä on rakennettu viimeisimmät uutiset esimerkiksi eksoten alueelta kertovat että siellä pentti itkosen johdolla täyttä päätä valmistaudutaan valinnanvapausmaailmaan meillä on monta monta maakuntaa eteneminen on hyvää mennään oikeaan suuntaan edustaja kiljunen väititte että olisi jotakin ristiriitaa ei ole mennään aivan oikeaan suuntaan sitten meillä on maakuntia missä tulee vielä kiire tulee todellinen kiire mutta meillä on useita maakuntia jotka esimerkiksi oikeinkin hyvin kykenevät ottamaan vastaan valinnanvapausratkaisun sellaisena kuin se on tulossa

on muustakin kyse kuin siitä että odotetaan lainsäädäntöä no millä tavalla pystyy auttamaan tai tukemaan meillä on iso panostus siihen että maakuntien muutosta tuetaan mutta ministerin roolissa kunnallinen itsehallinto on sellainen että narullahan sitä työntämistä joutuu tekemään toisekseen näihin kärkihankkeisiin viittasi useampikin edustaja edustaja louhelaiselle totean omaishoito perhehoito sijaishoito miten mittarit kyllä ne mittarit ovat ihan niitä konkreettisia että vapaapäivät tulee pidettyä ja ja kotiin vietävien palvelujen määrää ja niin edelleen meillä ei ole korvamerkittyjä valtionosuuksia ja se tarkoittaa silloin sitä että muun muassa tämän ikäihmisten omaishoitajien kärkihankkeen kautta siellä kentällä koetetaan olla niitten toimijoiden tukena jotka täytäntöönpanevat tätä lainsäädäntöä toisaalta yksi näiltä osin esimerkiksi yhdenvertaisuuden parantumisen parantumisen suuntaan tapahtuu hetkellä jolloin kaksisataayhdeksänkymmentäseitsemän muuttuu kahdeksaksitoista eli järjestämisvastuullisia on vähemmän

salista pois lähtenyt edustaja lindtman penäsi niitten perään ja samansuuntainen kysymys oli edustaja aallolla tavoitteet ovat ihan ennallaan asiakaskeskeisyys ihminen on tärkein ihminen on se jonka mukaan ja jonka palvelutarpeiden mukaan tätä ollaan rakentamassa toisekseen integroidut palvelut sellaisia tässä ollaan tekemässä kolmanneksi kolmen miljardin euron kestävyysvajeen täyttäminen eli menojen kasvukulman taittaminen ensi vuosikymmenen loppuun mennessä kolmella miljardilla sillä matkalla tässä ollaan miten valinnanvapaus toteutuu meillä meillä on alueita

se ihmisen oma valinta on hyvin luonteva laki tulee lähtemään siitä että ihminen valitsee ei organisaatio se on mahdollista mutta sitten meillä pitää olla lainsäädäntö luotu sitä varten ja siihen muotoon että niilläkin alueilla missä ei ole mistä valita kyetään luomaan edellytyksiä sille että tuo valinnanmahdollisuus täyttyy sitten otan yhden näistä kuudestatoista se liittyy tähän saattohoitoon ja sen tulevaisuuteen meillä on palliatiivisen hoidon valtakunnallisen suunnitelman valmistelu menossa niin että että ensimmäinen lausuntokierros on ollut ja tulevan vuoden puolella aineisto lähtee toiselle lausuntokierrokselle pyritään valtakunnallisiin tavoitteisiin edustaja taljalle kyllä vanhusväestön asuminen monipuolistuu ja tarvitaan suosituksia myös muualle kuin siihen mihin nykyään on no
niin debattia jatketaan vielä menettelytavasta siis kummallakin ministerillä oli ensin viisi minuuttia sen jälkeen nyt kummallakin neljä minuuttia ja vähintään neljä minuuttia vielä seuraavalla loppusuorallakin eli kummallekin kolmetoista minuuttia ja kaksi kertaa kolmelletoista ministereille on yhteensä kaksikymmentäkuusi minuuttia näin menee

arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujen nostaminen on johtanut siihen ettei ole varaa ottaa vastaan varhaista apua annan esimerkin kuvitellaan tilanne että on monilapsinen perhe jossa yksi lapsista on erityistä tukea tarvitseva lapsi jonka myötä sitten perheeseen on tullut uupumusta ynnä muuta ja perhe kokee että lapsiperheiden kotipalvelun avulla he voisivat saada tukea siihen omaan arkeensa jos esimerkiksi kotipalvelun työntekijä kävisi aamulla taikka iltapäivisin kaksi tuntia ja tätä mahdollisuutta on myöskin neuvolasta suositeltu niin ongelmana on on se että perheillä ei ole rahaa maksaa tätä asiakasmaksua joka lapsiperheiden kotipalvelusta tulee noin kolmesataakaksikymmentä euroa kuukaudessa ovatko ministerit tietoisia tästä ongelmasta että pysty vastaanottamaan apua joka olisi olisi todella tärkeää sen ennaltaehkäisyn näkökulmasta

arvoisa herra puhemies on hyvä että sotiemme veteraanien kuntoutukseen ohjataan lisää rahaa se on itse asiassa ainutlaatuista hallituksen historiassa että sinne ei leikkauksia tule ei mihinkään etuuksiin ja lisätään rahaa niin että kaikki veteraanit ja heidän puolisonsa pääsevät itsenäisyyden juhlavuonna kuntoutukseen itse toivon että enää eduskunnassa ei tulevaisuudessa tarvitse mitään näitä korjausliikkeitäkään tehdä vaan viemme tämän näin loppuun asti haluan antaa molemmille ministereille jotka aitiossa tällä hetkellä ovat kiitosta siitä että sotilasvammalaki on nyt saatu valmiiksi kriisinhallintaveteraaneja meillä on maassamme noin neljäkymmentäviisituhatta osa heistä on haavoittunut loukkaantunut vakavasti ja nyt he saavat sen kuntoutuksen ja hoivan joka heillekin kuuluu ja myös kriha veteraanistatuksen ja kortin kiitos siitä myös teille

herra puhemies tarkennan hieman aikaisempaa kysymystäni siis projektijohtaja alivaltiosihteeri tuomas

kommuntorgetin haastattelussa josta kuntalehti on tosiaan tehnyt uutisen arvioi ja sanoo hyvin suoraan että nämä kolmen miljardin euron ovat ylikunnianhimoisia ja tähän valinnanvapauspakettiin liittyy turhien lähetteiden ongelma kun nyt tuomas pöysti twitterissä kehuu että tämä paketti reformiministerien ohjeilla saadaan valmiiksi nyt jouluksi niin millä tapaa nämä pöystin esille nostamat ongelmat ennen kaikkea tämä turhien lähetteiden ongelma että tämä tämä kolmen miljardin euron säästötavoite on ylikunnianhimoinen on huomioitu ja ratkaistu tässä reformiministerien työssä

vastaisin ministeri rehulalle eksoten tilanteesta on juuri näin eksote on erittäin vahva julkinen järjestäjä ja ja tuottaja ja se tekee hyvää yhteistyötä yksityisten palveluntuottajien kanssa esimerkiksi kotihoidossa tämä muuten käytännössä tarkoittaa sitä että asiakkaat voivat valita tarvittavat palvelut yksityisiltä palveluntuottajilta mutta siellä ei edellytetä pakkoyhtiöittämistä

julkisen sektorin kanssa käytännössä voisi kuvata niin että tämä kokonaisuus toimii vastaavalla lailla kuin viime kaudella me valmistelimme sote uudistusta arvoisa puhemies kysyisin kuitenkin ministeri rehulalta ja ministeri mattilalta vielä kun

arvoisa puhemies täällä on käyty tärkeää keskustelua tästä hallinnonalan luokasta itse haluaisin nostaa sen mitä tuossa edustaja heinonenkin jo missä kriisinhallintaveteraanit joihin itsekin lukeudun saivat tärkeän uudistuksen haluan kuitenkin erityisesti kiinnittää huomiota ikäihmisten asiaan ja siinä tuohon vanhustenhoitoon täällä on nostettu saattohoitoasia kysymyksessä on tärkeä hoitomuoto kyllä mutta itse pitäisin tärkeänä tätä vanhustenhoitoa ja siihen liittyvää asiaa samoiten kuin rintamaveteraanien ja rintamalisän huomioimista ensi vuoden talousarviossa missä sotiemme veteraaneja kunnioitetaan toivonkin että kunnat ottaisivat tässä vastuun vai miten on ministeri siirtyykö tässä tämä sataneljäkymmentä miljoonaa niin sanotusti kuntien vastuulle että asia tulee hoidettua

arvoisa puhemies meillä suomessa ei ole pelkästään vaan suurimmassa määrin sosiaalinen kestävyysvaje tämä tuli mieleen kuunnellessani tämän päivän uusia työttömyyslukuja nimittäin vaikka yleinen työttömyys kiitos on hellittänyt niin pitkittyvä työttömyys kasvaa kaikista työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä tästähän seuraavat ne monet juurisyyt joista me täällä puhumme köyhyyttä syrjäytymistä perheiden suurta hätää ja tuskaa tässä mielessä peruslääkkeitten pitäisi löytyä työttömyyden taittamisesta en usko että työttömyysturvan leikkaus on oikea keino nämä ihmiset tippuvat perustulon varaan perustoimeentulon varaan eivätkä välttämättä työllisty ja mikä mikä oudointa niin kunnillahan on hallitusohjelman mukaankin keskeinen rooli pitkittyvän työttömyyden hoitamisessa nyt kunnilta otetaan näitä tehtäviä pois nämä monitoimipalvelukeskukset lakkautetaan minusta tuntuu että tässä ei ole oikein viisaasti mietitty se minun olisi se olisiko teillä ymmärrystä semmoiseen ajatukseen että kehysriihessä tehtäisiin pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelma ei vielä edes lasku

arvoisa herra puhemies nyt kun kansalaisaloite eutanasiasta on saavuttanut tuon viidenkymmenentuhannen pyykin ja on tulossa tänne eduskuntaan ja aiheuttaa myöskin julkista keskustelua niin nyt olisi erityisen tärkeää että hallituksen taholtakin selkeästi osoitettaisiin se että meillä kehitetään ja pystytään turvaamaan hyvät saattohoidon palvelut ja hyvät saattohoidon resurssit pyydän että ministeri tätä kommentoisi ja vakuuttaisi että että saattohoito pystytään järjestämään kaikille kansalaisille että ei tarvitse turvautua siihen että lääkäreitä velvoitettaisiin surmaamaan potilaitaan mitä eutanasia tarkoittaa saattohoidossa voidaan todellakin käyttää tehokasta kivunlievitystä ja vaikkapa sedatointia mutta ongelmana on se että meillä läheskään kaikissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä ei osata eikä käytetä riittävästi näitä keinoja pyydän tähän

ministeri nostitte esille palliatiivisen hoidon kehittämisen olin viime viikonloppuna puhumassa kahdellekymmenelle sairaanhoitajalle jotka valmistuivat tällaisesta erikoiskoulutuksesta koulutus on hyvin kallista monesti työnantaja maksaa puolet tai sitten opiskelija itse ja opiskelijoita olisi enemmän tulossa kuin on koulutusta me tarvitsemme enemmän kuin nämä kaksikymmentä ympäri suomen kivunhoidon ammattilaisia asiantuntijoita kuten myöskin tähän perustason saattohoitokoulutukseen satsauksia meillä oli yhteisvastuukeräys joka keräsi paljon

minä pyydän sitten rahaa myöskin siihen armolliseen eutanasiaan mutta menen tähän päivän epistolaan kuitenkin ennen sitä nyt kun te leikkaatte ansiosidonnaista kaksisataa miljoonaa leikkaatte lapsilisiä nolla pilkku yhdeksän prosenttia leikkaatte kansaneläkeindeksiä nolla pilkku kahdeksankymmentäviisi prosenttia niin oletteko te tehneet laskelmat siitä kuinka paljon kustannuksia tästä aiheutuu sosiaalipuolelle

maidon hinta ja leivän hinta eivät leikkaannu samassa suhteessa ja ihmiset tarvitsevat leipää senkin jälkeen ja sitten ministeri rehula nyt kun tehtiin päätös siitä että vaasan keskussairaala ei kuulu kahdentoista joukkoon vaan potilaita ryhdytään siirtämään seinäjoelle voitteko kertoa mistä otetaan rahat siihen että potilaita siirretään sinne ja että siellä saadaan myöskin ruotsinkielinen palvelu se ei ole ilmaista ei edes vaasassa joka on myötäsyntyisesti kaksikielinen kaupunki ja jossa on kaksikielinen sairaala meillä se maksaa yksi pilkku viisi miljoonaa

puhemies täällä varhemmin jo käsiteltiin sosiaali ja terveydenhuollon kansallisten sähköisten asiakastietojärjestelmien rahoitusta sinne on yhtenä miljoona euroa enemmän varattu kuin edellisenä vuonna kuitenkin rahamäärä seitsemäntoista miljoonaa on

palvelutuotannon arviointiin siellä järjestelmän sisällä ei ole varattu lisärahoitusta kun kuuntelee asiantuntijoita niin palvelutuotannon

arvioinnissa ja kehittämisessä olemme aivan alkutekijöissä tähän perustuen maakunta pystyy tulevaisuudessa ainoastaan arvioimaan hoidetaanko potilaita yli vai alihoidetaanko jätetäänkö jotakin hoitamatta mikä on sen palveluntuottajan toiminnan vaikuttavuus siinä yhteisössä jossa pyritään nimenomaan potilaslaadun parantamiseen olisinkin kysynyt mihin toimenpiteisiin ministeriössä aiotaan ryhtyä jotta nimenomaan laadun vaikuttavuuden osalta kehitystä tapahtuisi

palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuudessa ja osaamisessa on vakavia puutteita ja eriarvoisuuksia suomessa kysyin viime hallituskaudella ja terveysministeriltä riittävätkö nykyiset saattohoidon laatusuositukset vai tarvitaanko suomeen saattohoitolaki ja silloin sosiaali ja terveysministeriöstä vastasivat että terveydenhuoltolain uudistamisen yhteydessä tämä asia on arvioitava on arvioitava ja on hyvä että tätä tätä keskustelua käydään puhemies suomeen syntyy kuusisataa viiva kolmetuhatta lasta alkoholista vaurioituneena joka vuosi näin sanovat asiantuntijat eduskunta on seitsemän kertaa pelastanut päihdeäitien kuntoutuspalvelut mielestäni tässä kyllä hallitus osoittaa jo poikkeuksellista piittaamattomuutta eduskunnan kantaan kyseessähän on kahden miljoonan euron summa joka ei budjetissa ole suuren suuri kysyn tässä nyt ministereiltä onko mahdollista kun ensi vuonna saamme seuraavan vuoden budjetin että tämä raha löytyisi sitten budjetin sisältä esimerkiksi voimavarasiirroin myönnän

arvoisa puhemies me olemme ehkä hieman hämmentyneinä oppositiossa seuranneet viime päivinä ja ja viime viikkoina hallituspuolueiden keskinäistä keskustelua tästä vanhempainvapaauudistuksesta kysyisin siitä nyt ministereiltä kun vaikuttaa että hallituspuolueetkaan eivät ole keskenään ihan yhdessä linjassa siitä ollaanko uudistamassa vai eikö olla uudistamassa tai jos ollaan niin millä aikataululla erityisesti tätä hämmennystä ehkä lisää se että tästä asiasta ei ole mainintaa

arvoisa puhemies kun tätä hyvinkin laajaa kenttää kuuntelee ja analysoi niin tietysti välillä tekee mieli kysyä mitkä asiat me näemme investointeina ja mitkä asiat kustannuksina nostan esille edelleenkin sen tosiasian että noin kymmenen prosenttia suomalaisista aiheuttaa noin kahdeksankymmentä prosenttia meidän sote alan kustannuksista siellä on mielenterveyspotilaita syrjäytyneitä ja niin edelleen hyvin laaja kirjo me puhumme ennaltaehkäisystä tässä salissa me puhumme ennaltaehkäisystä maakunnissa ja kunnissa mutta mitä me todella sen teemme investoimalla toinen asia ovat tietojärjestelmät edustaja wallinheimo nosti asiallisesti tämän esille meillä on tulossa tilanne jossa apotti ja una eli kaksi erilaista järjestelmää kohtaavat toisensa mitä sitten tapahtuu mitä te arvoisa ministeri aiotte näille kahdelle asialle tehdä

on täysin vastuutonta puhua siitä että sote uudistusta jollakin tavalla lykättäisiin tai sitä revittäisiin tässä vaiheessa auki tälläkin hetkellä kuntien menoista yli puolet menee sosiaali ja terveyspalvelujen menoihin suurienkin kaupunkien sote menoista yli puolet menee yli kuusikymmentäviisi vuotiaitten ihmisten palveluihin terveydenhuolto ja hoivamenoihin suomi harmaantuu kovaa kyytiä ja täällä ministeri rehula puhui kolmen miljardin euron kestävyysvajeesta jota yritetään hoitaa näillä erinomaisilla kärkihankkeilla ja sote uudistuksella suomen huoltosuhde voi vuonna kaksituhattakolmekymmentä olla eu maiden epäedullisin ja tuo tarkoittaa kymmenen miljardin euron kestävyysvajetta minä hämmästelen mitenkä me voimme puhua täällä salissa opposition suulla että sote uudistus pistettäisiin auki miten vastaatte ministeri tähän hämmästykseen

arvoisa puhemies edelleen täällä kysyttiin perhevapaista vastasinkin siihen jo tuolla aiemmalla kierroksella että tähän budjettiin tällaisena kuin näitä malleja on esitetty ne eivät ole mahdollisia niitä ei ole hallitusohjelmassa kirjattu sellaisenaan esimerkiksi näitä kuusi plus kuusi plus kuusi

ja kuten sanoin varmasti ministeriössä on tällä hetkellä paljon sitä muuta lainsäädäntötyötä mitä liittyy hallitusohjelmaan eikä vähimpänä niistä tämä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus joka sitoo lainsäädäntöresursseja ja toivon että se saa aivan asialliset resurssit siihen kaikkea ei ennätä tehdä tässä ajassa mutta mitään keskustelua en koskaan tietenkään kiellä edustaja ihalainen otitte esille pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisen ja ymmärtääkseni toitte esille pitkäaikaistyöttömyyden taittamisohjelman oliko näin kyllä tämähän ei kuulosta ollenkaan huonolta ei varmasti koska tiedämme että pitkäaikaistyöttömyys ei varmasti ole ilo kenellekään se vaatii tietysti poikkihallinnollista työtä uskon että hallituksessa varmasti löytyy yhteistyökykyä olen tyytyväinen kuitenkin että tämä lex lindström etenee tällä kaudella elikkä tämä yli kuusikymmentä vuotiaille pitkäaikaistyöttömille toteutettava kertaluontoinen eläketuki joka koskee näitä viisi vuotta työttömänä olleita yli kuusikymmentä vuotiaita se on tietysti osaltaan mutta vain osaltaan jo edellisellä kierroksella edustaja eloranta otitte esille ja moni muukin tässä salissa suomalaisen sosiaaliturvan tason verrattuna muihin euroopan maihin se varmasti tietysti noissa euroopan neuvoston suosituksissa riippuu siitä mikä on laskentaperuste siellä ei ehkä ymmärtääkseni oteta täysimääräisesti huomioon meidän muutoin kattavaa sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmää meillä on kuitenkin ilmainen terveydenhuolto tai se ei ole tämmöinen vakuutusperustainen vaan perustuu yleiseen sosiaalivakuutukseen

mitä palveluja mistä mistä muodostuu esimerkiksi asiakasmaksuja ja siitä kun edustaja taavitsainen kysyitte siitä että tämmöinen asiakasmaksu sitten muodostuu perheille perheille taakaksi en yksityiskohtia muista asiakasmaksulaista miten voidaan tulkita sitten sitä tilannetta siellä on tietysti toki se asiakasmaksukatto siitä missä vaiheessa se tulee täyteen ja se on se yli kuusisataa euroa mutta se voidaanko alentaa maksua tai jättää maksu joissakin tilanteissa perimättä täytyy sitten varmasti niistä lain perusteista katsoa no sitten täällä on sivuttu

monessa kohtaa myöskin tuota saattohoitoa mutta ministeri rehulalle taidan jättää tämän asian kun näyttää tuo aika

arvoisa herra puhemies lapsiperheitten kotipalveluihin talousmaksut eivät ole este kotipalvelujen meillä on olemassa säännökset siitä että maksua voi alentaa ja meillä on olemassa tukijärjestelmä joka huolehtii niiden perheiden osalta joissa ennalta ehkäisevä työ on se ykkösasia ja ydinasia edustaja taavitsainen tuo maksu ei minulla olevan tiedon mukaan ole ongelma niin edellisellä kierroksella kuin tässä toisellakin tuli sote ict esille tämä on peruspilari sille että meillä voi syntyä valinnanvapaus meillä voi syntyä sosiaali ja terveydenhuollon integraatio meillä tulee mahdolliseksi se että ihmiset voivat valita yhä enemmän liikkuessaan sen hoito ja hoivapaikan missä palveluja ottaa tämähän

on pääministerille yksi sydämenasioita hän muistaa muistuttaa kysyä perään ja näiltä osin valmistelua ollaan viemässä perusidea on se että tulee palveluväylä johon avoimien rajapintojen kautta liitytään syrjäytymisestä tuli eri näkökulmista kysymyksiä edustaja ihalainen tulitte työllisyysnäkökulma edellä sitten meidän sosiaali ja terveysministeriön ministereiden vastuulla on se että on olemassa ne turvaverkot ne palvelut joilla pyritään siihen ja tavoitteena on se että tuetaan ja autetaan ennen kuin syrjäytyminen on tapahtunut osoituksena hallinnon alojen välisestä turhastakin ongelmasta on se että esimerkiksi nuorten kohdalla opetus ja kulttuuriministeriön ja sosiaali ja terveysministeriön tulee tehdä yhteistyötä niiltä osin kuin meillä on esimerkiksi tuo kärkihanke jossa nyt ollaan siinä kenttävaiheessa siellä hyviä käytäntöjä ihan oikeasti monistetaan samoin meillä kun tähdätään puoliväliriiheen työllisyys on ykkösasia ja nuorisotyöttömyys nuorisotyöttömyyteen liittyvät kysymykset sosiaali ja terveysministeriön näkökulmasta me tulemme palvelut edellä siihen siihen pöytään koska jos henkilö tarvitsee jo elämänhallinnankin näkökulmasta tuen

yksi asia olivat nämä veteraanit edustajat pakkanen ja heinonen ottivat sen esille nyt meidän kaikkien yhteisenä tavoitteena pitää olla että yksikään euro ei ei jää käyttämättä meidän kaikkien tavoitteena tulee olla se että kuntoutukseen oikeutettu henkilö nainen tai mies saa sen kuntoutuksen yhteistyö kunnat valtio valtiokonttori ministeriö on välttämätöntä vastuu on ensisijaisesti tietysti kunnilla ja meidän pitää kaikkien huolehtia siitä että kuntoutuksen kaikki saavat

täällä on nostettu esiin perhepäivähoidon ja yleensä perhevapaakustannusten uudistamiset uudistamiset hyvät kollegat tämä ei ole hallitusohjelmassa minusta on erittäin hyvä että edustaja saarikko on hyvin selkeäsanaisesti sanonut että on hyvä lähteä asiaa valmistelemaan tällä vaalikaudella jotta se saadaan huolellisesti valmisteltua jotta on sitten mahdollisuus tehdä hyvän ja perusteellisen valmistelun pohjalta päätöksiä seuraavan hallituksen toimesta

että emme mene määräilemään perheen sisäistä työnjakoa perheillä pitää olla itsellään valinnanvapaus valita erilaisten hoitomuotojen välillä ja tähän ei ole meillä mitään aihetta puuttua päinvastoin meidän pitää luoda erilaisia mahdollisuuksia joiden välillä voidaan valintoja tehdä ja kannustaa isiä käyttämään enemmän perhevapaita sitten tähän liittyy tärkeänä asiana myöskin samapalkkaisuus jota pitää edistää useimmissa tilanteissahan siihen että isä ei jää kotiin on taloudellinen syy

arvoisa herra puhemies

ruokahävikki on semmoinen yleinen keskustelun aihe ja nyt näillä toimilla joita tässä on tehty että ollaan ollaan lisätty näitä määrärahoja näille yhdistyksille ollaan päästy erittäin hyviin tuloksiin helsingin alueella jopa kahdeksankymmentä yhdistystä saa keskitetysti tätä ruokahävikkiä jakoon ja nyt sitten myös vaatteita mikä joulun alla on ollut erittäin hyvä asia mutta kuitenkin kysyn kun tässä tilanteessa kukaan ei halua olla että joutuu leipäjonossa olemaan mihin sellaisiin toimiin ministeriö on ryhtymässä johtaisivat leipäjonojen lakkaamiseen suomessa olisiko syytä laittaa nyt tämmöinen työryhmä kasaan joka aidosti miettisi tätä meillä on tässäkin eduskunnassa paljon asiantuntemusta joka voisi olla tuomassa hyviä käytännön

puhemies pienituloiset joutuvat jo nyt tinkimään lääkkeistä ja hoidosta varsinkin monet ikäihmiset joutuvat jopa pohtimaan ostaako lääkkeitä vai ruokaa näitä kysymyksiä meille itse kullekin varmaan satelee tuolla toreilla ja turuilla kun kuljemme sosioekonomiset erot ovat ovat suuret jo nyt mutta nyt hallituksen ne ovat vaarassa kasvaa yksi eriarvoisuutta aiheuttava asia on talousarvioon sisältyvä sadankolmenkymmenenneljän miljoonan euron säästötavoite lääkekorvauksista säästöhän on jatkoa tämän vuoden alussa tehdylle lääkekorvaussäästölle jossa otettiin käyttöön tuo kipeä viidenkymmenen euron alkuomavastuu

veteraaniväestö vanhenee ja palveluiden tarve painottuu entistä enemmän kotiin vietäviin palveluihin ministeri rehula viittasikin omassa puheenvuorossaan siihen miten tärkeää on että nämä eri instanssit toimivat hyvin yhteen että ne palvelut veteraaneille saadaan järjestettyä olin aloitteellinen tässä loppusyksystä ja olin yhteydessä oman alueeni päijät hämeen virkamiehiin jotka näitä palveluita muun muassa veteraaneille ja ikäihmisille järjestävät ja kysyin heidän toiveitaan ja ja haasteitaan ja sitä onko veteraanit tavoitettu ja onko heidän palvelunsa saatu toteutettua sieltä tuli muun muassa tämmöinen huomio että valtiokonttorin tilitysjärjestelmä on kankea ja siinä pitää luetella jokaisen euron käyttötarkoitus montako suoritetta lumenluontia monelleko henkilölle ja paljonko tuli kustannusta ja niin edelleen kuitenkin nämä palvelut toteutetaan lähinnä

hieman sujuvoittaa

arvoisa puhemies

vielä hieman auki hallituksen näkemys liittyen perhevapaisiin koska aikaisemmin on kuultu kokoomuksen riveistä että uudistus voidaan hyvin tehdä tällä kaudella perussuomalaisten riveistä on kuultu sitä että mitään uudistusta ei pidä tehdä ja järjestelmä on hyvä nykyisellään ja nyt keskusta sanoo että tämä hallitus tulee valmistelemaan esityksen joka tulee ehkä sitten seuraavalla kaudella eli seuraava hallitus saa hoitaa homman kuntoon vihreät ovat valmistelleet mallin joka ei tule lisäämään kustannuksia joka säilyttää perheen valinnanvapauden ja itse asiassa lisää joustavuutta

onko se jo tekeillä ministeriössä

ensin kommentti ministeri mattilalle kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus on on parempi kuin ei mitään mutta sehän ei vaikuta perhevapaiden tasaamiseen eikä lisää isien osallistumista lastenhoitoon mutta kysymykseni sote

ja uuden hankintalain myötä kehitysvammaisten tilanne ja mahdollisuudet päättää omasta elämästään muuttuvat tähän mennessä sosiaalipalvelut ovat olleet kuntien vastuulla ja ja lähellä ihmisiä ja asiakkaita ja nyt päätösvalta siirtyy isommille maakunnille ja palvelukeskuksiin pois ihmisten läheltä

arvoisa puhemies pääministeri sipilän hallitusohjelma on strateginen hallitusohjelma ja keskeinen strateginen tavoite on on työllisyysasteen nostaminen se että jokaisella suomalaisella työkykyisellä olisi olisi työtä juuri siksi vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen sellaiseksi että se mahdollistaisi parhaalla mahdollisella tavalla työn ja perheen yhteensovittamisen sen että työelämässä olisi enemmän pienten lasten äitejä vanhemmuudessa tarvitaan isät ja äidit työelämässä naiset ja ja miehet kysynkin tässä nyt vastuuministereiltä sitä olisiko että puoliväliriihessä tehtäisiin päätös siitä että vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen aloitettaisiin mielestäni tämä olisi erittäin loogista nykyinen hallitus on uudistustahtoinen koko suomalaista yhteiskuntaa uudistetaan ja meillä on myöskin perheministeri monimuotoiset perheet selvitys tuli kaksituhattaviisi siinä oli hyvin laajasti pohdittu erilaisten perheiden tilannetta ja myöskin työmarkkinakeskusjärjestöillä on yhtenäinen näkemys uudistuksesta

puhemies minun käsitykseni mukaan työmarkkinajärjestöillä ei ole aivan yhtenäinen käsitys siitä miten perhevapaita pitäisi uudistaa se näkemys ei ole aivan vähäpätöinen ottaen huomioon ansiosidonnaisen järjestelmän josta työnantajat ja työntekijät maksavat valtaosan mitä tulee siihen mitä itse täällä aiemmin sanoin keskusta on esittänyt sitä muun hallituksen pohdittavaksi voitaisiinko selvitystyö aloittaa ja ohjata sille vaikka parlamentaarinen seurantaryhmä niin että voisimme varmistaa että perheiden asemaa parantava uudistus jonka ei meidän mielestämme edes välttämättä tarvitsisi olla pykälän tarkasti kustannusneutraali voisi edetä seuraavalla hallituskaudella

perustulokokeilu mikä on teidän käsityksenne tästä tarvitaanko sosiaaliturvaan remonttia miten suhtaudutte näihin kahteen hallitusohjelman merkittävään kirjaukseen sekä tähän kokeiluun perustulosta voitaisiinko osallistavaa sosiaaliturvaakin osana aikuissosiaalityötä kokeilla

sain sosialidemokraattien sote mallin tällaisen nipukan tämä valitettavasti aiheutti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia mutta palaan niihin sitten varsinaisessa puheenvuorossa herra puhemies kysyisin ministereiltä onko professori juho saaren työryhmä jo nimitetty ja minkälainen toimenkuva tehtävänanto sille tulee viitaten esimerkiksi edustaja laukkasen kysymykseen eriarvoistumisen ja ruoka avun tarpeen kehityksestä edelleen korostan kärkihankkeitten merkitystä niillä ei todellakaan korvata tehtyjä leikkauksia mutta ne kohdistuvat valtaosin erinomaisesti sellaisiin kohteisiin muun muassa sosiaali ja terveysministeriön ja työministeriönkin puolella joilla on saatavissa uudistuksia ja ei vain sellaisia uudistuksia jotka

vain täällä kotimaassa vaan myös vientiinkin vaikuttavia jotka ovat tavattoman hyviä

arvoisa puhemies haluaisin nostaa esiin tämän päihdeäitien hoidon minkä moni muukin edustaja on tässä nostanut ja varsinkin sen huolen että eduskunta on vuodesta toiseen huolehtinut näistä määrärahoista niiden riittävyydestä valiokunta lausuukin mietinnössä että että rahoituksen saaminen pysyvälle ja kestävälle pohjalle on välttämätöntä tällä päihdeäitien hoidolla pystytään ehkäisemään vakavia alkoholihaittoja vastasyntyneillä ja myös kuntouttamaan perheitä ja ennaltaehkäisemään näin huostaanottoja kysynkin ministeriltä miten on ajateltu että tämä hyvä malli saataisiin kaikista niistä kaupungeista levitettyä koko maahan missä nyt on tämä pidä kiinni hoitojärjestelmä ja miten saisimme varmistettua hyvän huollon kaikille päihdeäideille

arvoisa herra puhemies ensin pitää pyytää anteeksi että kysyin nyt aitiossa olevilta ministereiltä tätä osallistavan sosiaaliturvan työryhmän aikataulua kun asiaa vähän selvittelin niin kävi ilmi että se on asetettu tuolta temistä asia on kuitenkin tärkeä ja kun täällä on puhuttu perustulokokeilusta ja osallistavasta sosiaaliturvasta muun muassa edustaja saarikko äsken puheenvuorossaan haluan todeta että kokoomuksen eduskuntaryhmä ei lähde tukemaan uutta perustulokokeilua joka tulisi nyt asetetun kokeilun perään ellei siinä vaiheessa myös tämä osallistava sosiaaliturva jollain tavoin tule kokeilun piiriin sitten haluan herra puhemies vielä sanoa näistä perhevapaista että nyt ei kannattaisi

debatissa puheenvuorot vielä edustajille mäkisalo ropponen honkonen ja tanus ja sen jälkeen lopettelemme tätä

asioita joita myös annetuissa lausunnoissa on tuotu esille arvoisa puhemies vielä lapsiperheköyhyydestä muutama sana

tätä samaa virhettä hallitus ei ole lainkaan laskenut tai arvioinut miten kalliiksi nämä säästöt tulevaisuudessa tulevat ja ja siksi kysynkin miksi hallitus ei ole laskenut säästöjä tehdessään niiden aiheuttamia vaihtoehtoiskustannuksia
arvoisa herra puhemies muistisairaudet yleistyvät suomessa kun väestö ikääntyy ja tämä aiheuttaa monia vaateita palveluille se myös lisää edunvalvonnan ja muiden tällaisten palveluiden tarvetta silloin kun henkilön kyky hoitaa omia asioita ja oikeustoimikelpoisuus heikentyvät kysyisinkin ministereiltä ollaanko tätä edunvalvontakokonaisuutta jollakin tavalla kehittämässä ja missä tilanteessa on itsemääräämisoikeuslainsäädännön

ministerit ovat nähneet oikein lisärahoituksen tarpeen turvakoteihin päihderiippuvaisten tukeen päihdeäideille ja ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kysyisinkin arvon ministereiltä tullaanko nämä tarpeet ja tilanteet muistamaan kun nyt lausuntokierroksella oleva hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi tulee arvioon ja käsittelyyn onhan niin että hallituksen sekä oikea että vasen käsi toimivat samansuuntaisesti eikä niin että toinen käsi yrittää korjata ja auttaa ja toinen laittaa lisävauhtia lisäkärsimyksiin sitten toinen kysymys palliatiiviseen hoitoon ja saattohoidon kehittämiseen ja saatavuuteen liittyen muistetaanko tässä yhteydessä jatkossa huomioida riittävästi myös pelossa ja ahdistuksessa kivussa olevat omaiset ja läheiset eutanasia kansalaisaloitteen takanahan näyttää pitkälti olevan ahdistuneet ja pelokkaat omaiset
arvoisat edustajat jotenkin tuntuu että nyt debattia olisi käyty riittävästi tähän vaiheeseen jokainen on käyttänyt vähintään yhden puheenvuoron jos on sitä pyytänyt ja enimmillään puheenvuoroja on käytetty neljä

arvoisa herra puhemies kiitoksia vielä kysymyksistä ja puheenvuoroista kärkihankkeista on on omalta osaltanikin sanottava se että kyllä niiden on tarkoitus jäädä elämään ja ja niiden on tarkoitus juurruttaa hyviä käytäntöjä hallituksellahan on useita kärkihankkeita jotka varmasti tulevat jäämään historiaan otetaan nyt vaikka tuolta toiselta hallinnonalalta hossan kansallispuisto joka on päätetty perustaa nyt tietysti perustulokokeilu on yksi näitä kärkihankkeita mihin edustaja zyskowicz viittasitte eihän se haittaa osallistava sosiaaliturva ja siihen liittyvä työhän ovat ihan hyviä vaikka ne tulisivat sieltä temistä perustulokokeilusta on sanottava sen verran että kun se nyt lähtee käyntiin niin sittenhän vasta saamme siitä tietoa ja sitten sitä totta kai täytyy kehittää kehittää valmis se ei ole se ei ole malli se on kokeilu ja sitä työtä odotellessa

kiitoksia edustaja laukkaselle useastakin lämpimästä puheenvuorosta mitä käytitte koskien avustustyötä näitä ruoka avustuksia vaateavustuksia ei varmasti ole ollenkaan huono ajatus että se on laaja yhteistyö parlamentaarinen yhteistyö eduskunnassa toimii köyhyysryhmä siltä pohjalta on varmasti helppokin laajentaa tuota kehittämistyötä hyvinkin hyvinkin kekseliäästi ja sitten jäämme odottamaan mitä juho saaren työryhmä saa aikaan edustaja eloranta nostitte esille nämä diabeetikkoja koskevat ynnä muut tietysti ikävätkin lääkesäästöt joita joita on tehty mutta korostan sitä että tässä eivät ole kaikki diabeetikot ja kaikkien diabeetikoiden lääkkeet eivätkä kaikki korvaukset meillä säilyy edelleen lääkekatto ja perustoimeentulotukeen nämä välttämättömät tarkistukset tehtyä kun taas muita leikkauksia on jouduttu tekemään sitten perhevapaista totean sen että meillä on hallituksen ohjelma se on hallituspuolueitten yhteinen ohjelma mitä tällä hetkellä noudatetaan tämänhetkisessä budjetissa täällä salissa on monta kertaa ja julkisessa keskustelussa on monta kertaa peräänkuulutettu esimerkiksi hyvää lainsäädäntötyötä lainsäädäntövalmistelua jo ihan siitä työtilanteestakin johtuen on menossa hallitusohjelman puitteissa kuten sote uudistus sitovat resursseja vaikka on mikä strateginen hallitusohjelma ja vaikka kuinka olisi tahto ja halu kaikkea ei voi ei ennätä yhtä aikaa tehdä aikaa tehdä se mitä puoliväliriihessä tapahtuu jää nähtäväksi siihen minulla ei ole tässä ja nyt tietenkään mandaattia mitään sanoa kokeiluyhteiskuntaa tietenkin kannatan ja toivon että tämän strategisen hallitusohjelman puitteissa vielä hyviä kokeiluja saadaan eteenpäin ihan lyhyesti vielä kun edustaja saarikko nostitte tämän päihdeäitien kuntoutuksen monimutkaisuuden kyllä näinhän tämä raha on koukun kiertänyt vuosi vuoden jälkeen mutta toivon että ministeri rehulallakin on vastaus tähän

arvoisa herra puhemies se vastaushan siihen miksi tässä ollaan on se että kuntien valtionosuuksissa on kohta jossa tämäkin asia pitäisi hoitaa kysehän on suomeksi päihdeäitien osalta siitä että nämä toimijat jotka palveluja tarjoavat eivät saa asiakkaita kunnat eivät tee sitä työtä sillä tavalla kuin kenties palvelutarve olisi siitähän tässä on vuosi toisensa jälkeen ollut kysymys todennäköisyys kestävän ratkaisun

kasvaa tilanteessa jossa hartiatkin kasvavat palvelujen järjestämisvastuussa olevalle edustaja tolppanen kysyi täällä vaasan sairaalasta niistä kustannuksista joita tuleva muutos tulee tuomaan lähikuukaudethan sen kertovat millä tavalla palvelut ja kielelliset oikeudet turvataan tilanteessa jossa tapahtuu muutos me tiedämme noin puolen vuoden sisään sen millä tavalla käytännön tasolla ja arjessa voimaan tuleva laki toteutuu iso merkitys on sillä mitä alueella tapahtuu sitten edustaja rehn kivi kantoi huolta vammaisista kehitysvammaisista meillä on tulossa malli jossa on niin sanottu henkilökohtainen budjetti joka on vammaisjärjestöjenkin toivoma tapa huolehtia siitä että vammaiset kehitysvammaiset voisivat ensinnäkin tulla valinnanvapauden piiriin mutta toisekseen nämä kansainväliset kokemukset joita nyt ollaan suomeen näiltä osin tuomassa ovat toteutumassa sen on hallitus luvannut tämä henkilökohtainen budjetti on väline toteuttaa valinnanvapaus

saattohoidosta ja kivun lievityksestä on useampikin edustaja puhunut kyllähän yksi osa hoitohenkilöstön koulutusta on se että myös kivun hoitoon kiinnitetään huomio ja siellä on sellaisia oppimiskokonaisuuksia tälläkin tulee olla merkitystä ja sitten arvoisa herra puhemies jonkun verran tämän sote savotan kanssa tekemisissä olleena on useita puheenvuoroja käytetty kriittiseenkin sävyyn siitä mitähän tästä on tulossa niin poliittisen keskustelun käyminen olisi paljon mukavampaa jos näissä töissä nyt jotakin mukavaa joskus voi olla kun tietäisi mistä kävisi on helppo sanoa perhevapaista että meillä on malli edustaja kari olen sen verran perehtynyt teidän perhevapaamalliinne että se ei ole ihan kustannusneutraali sama on tämän soten osalta nyt on kysymys siitä menemmekö me eteenpäin saavatko ihmiset

arvoisa herra puhemies

tähän vaikuttavat muun muassa toimeentuloturvan siirtäminen kelalle opiskelijoitten asumistuen muutos kiky sopimus turvapaikanhakijat palkkatuen ja starttirahan osittainen siirto stmlle siihen vaikuttavat myöskin kertaluontoinen eläketuki pitkäaikaistyöttömille korvaus työnantajille naistyöpaikkojen perhevapaista sekä tietenkin hallituksen kärkihankkeet näistä kärkihankkeista eniten varoja osoitetaan kotihoito ja omaishoitokärkihankkeeseen vähemmän sitten sinne asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen osatyökykyisten työmahdollisuuksiin lapsi ja ja perhepalveluitten kehittämiseen sekä terveyden edistämisen kärkihankkeeseen yksi tulevaisuuden kannalta ehkä merkittävin hanke ensi vuonna aloitettava perustulokokeilu joka tosin jäi aika suppeaksi eikä tule kovin paljon informaatiota antamaan kärkihankkeet ovat hyviä asioita ja niihin panostetaan yhteensä satakolmekymmentä miljoonaa euroa mutta herra puhemies sellaisiakin päätöksiä on tehty jotka ensi vuonna vaikuttavat heikentävästi sosiaaliturvaan yksittäisinä päätöksinä ne eivät vaikuta kohtuuttomilta ja periaatteena niissä on että jokainen meistä osallistuu talkoisiin joilla isänmaan talous yritetään saada kuntoon ja hyvinvointiyhteiskunta pystytään pitkällä aikavälillä säilyttämään mutta kun heikennykset joissakin tapauksissa kasaantuvat vanhana sosiaaliturvatyöntekijänä olen kyllä sitä mieltä että niitten yhteisvaikutuksia olisi ollut syytä selvittää ehkä nykyistä paremmin hiukan kyseenalaiseksi jää mitkä ovat heikennysten kokonaisvaikutukset yksittäisiin kansalaisiin tai edes joihinkin väestöryhmiin kuten lapsiperheisiin eläkeläisiin tai paljon sairastaviin

jotka kuitenkin ovat meidän muiden kanssa täysin samanarvoisia kansalaisia toki meillä on viimesijainen toimeentuloturva jota ei leikata ja johon kansalaiset pystyvät turvautumaan aina viimesijainen turva on yksi hyvinvointiyhteiskunnan perustavanlaatuisista turvaverkoista mutta jatkossa kannattaisi kyllä ponnistella jotta sosiaaliturvan väliinputoajat pystyttäisiin tunnistamaan ja tekemään sosiaaliturvaan tarvittavia korjauksia

soten raha asioita soteen valmistautumista kuitenkin on yksi tähän liittyvä budjettilaki on terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutos näillä näillä lakimuutoksilla luodaan merkittäviä edellytyksiä muun muassa sairaanhoidon työnjaolle terveydenhuoltolain muutos tuo perusterveydenhuoltoon niin kutsutut kiirevastaanotot joilla palveluja tuodaan lähelle ihmistä samaan tapaan kuin aikoinaan tuotiin kansanterveyslailla siihen aikaan kun minä aloitin itse työelämässä niin ikään hyvä uudistus on sosiaalipäivystyksen tuominen terveydenhuollon päivystysten yhteyteen uudistukset ovatkin selkeää valmistautumista tulevaan sote rakenteeseen herra puhemies en malta kuitenkaan olla sanomatta että lakipakettiin sisältyy myös selkeä heikennys erikoissairaanhoitoon joka suomalaisessa sosiaali ja terveydenhuollossa on näihin saakka ollut se parhaiten toimiva osa alue pienten sairaaloiden entisten aluesairaaloiden leikkaustoiminta supistuu ja siirtyy kauemmaksi kansalaisista suuriin ja jo nyt ruuhkautuneisiin keskussairaaloihin uudistus voi olla jollain tapaa perusteltu potilasturvallisuuden ja toiminnan laadun kannalta mutta vastaavat tavoitteet olisi kyllä saavutettu hyvällä ohjauksella ja alueiden sisäisellä yhteistyöllä ilman että toiminta vietäisiin kauas kansalaisista ja ilman että kansalaisten ja heidän työnantajiensa aikaa hukkaantuu turhiin jonotuksiin ja pitkiin matkoihin

arvoisa puhemies olen erittäin huolissani siitä että hallitus säästöillään heikentää kaikkein pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa terveyspalvelujen asiakasmaksuja on korotettu lääkkeiden omavastuuosuudet nousevat sairaanhoitoon liittyvien matkakustannusten omavastuuosuudet ovat nousseet rajusti tämä osuu kipeästi juuri niihin kuntalaisiin jotka tarvitsevat paljon terveyspalveluita ja käyttävät paljon lääkkeitä moni vaikeasti sairas elää nyt köyhyysrajan alapuolella usea pienituloinen vanhus miettii onko eläkkeestä varaa lääkkeisiin jotta rahaa riittäisi leipään ja asumiseen tämä on epäinhimillistä ja kohtuutonta hallituksen säästöistä syntyvä kumulatiivinen vaikutus lisää etenkin pienituloisten lapsiperheiden ikääntyneiden ja vammaisten köyhyysriskiä tämä lisää eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä sosiaalityön palveluiden tarvetta myös terveyserot saattavat kasvaa ja hoitoon hakeutuminen viivästyä ihmettelen myös sitä että keliaakikkojen ateriatuki poistui kokonaan keliakian ainoa hoitomuoto ainoa lääke on täysin gluteeniton ruokavalio symbolisesti tuen merkitys on sillä se kannustaa keliaakikkoja pitämään huolta itsestään arvoisa puhemies thln tuore tutkimus paljasti että lapsiköyhyys on kasvanut valtavasti joka kymmenes suomalainen lapsi elää köyhässä perheessä köyhän perheen lapsi jää osattomaksi monesta hauskasta johon kavereilla on varaa köyhän perheen lapsella ei välttämättä ole varaa harrastaa monissa työttömien perheissä päivähoito hyvä varhaiskasvatus on tukenut ja auttanut perhettä ja lasta siksi näen erittäin haitallisena hallituksen päätöksen että lapsen oikeus päivähoitoon on nyt riippuvainen siitä onko vanhempi työssä vai ei lapsen oikeus kokopäivähoitoon riippuu nyt vanhemman työmarkkinatilanteesta vaikka hoitoon olisi oikeutettu sosiaalisin perustein harva kuitenkaan lähtee välttämättä sellaiseen hakuprosessiin jossa sosiaalinen leimautuminen on uhkaavana tekijänä arvoisa puhemies meidän on paljosta kiittäminen vapaasta maastamme sotiemme veteraaneja iloitsen eduskunnan lisäyksestä veteraanikuntoutukseen ja kotiin

sotainvalidien veljesliitto on tuonut tärkeää viestiä eduskuntaan myös kaikkein lievävammaisimmilla sotainvalideilla on tarvetta ruokapalveluihin ja siivouspalveluihin nyt viestiin vastataan kun vuoden alusta kymmenen prosentin haitta asteiset sotainvalidit pääsevät maksuttomien kunnallisten kotipalveluiden piiriin arvoisa puhemies äskeisessä debatissa käytiin keskustelua päihdeäitien kuntoutuksen tilanteesta eduskunta on vuodesta toiseen turvannut tämän äärimmäisen tärkeän hoitomuodon joka auttaa perheitä päihteettömyyteen turvaa myös lapsille eheän ja turvallisen kodin ja turvaa syntyviä lapsia alkoholivaurioilta sen takia tämä malli olisi hyvä saada valtakunnalliseksi käytännöksi ihan kaikkialle suomeen eikä vain niihin muutamiin kaupunkeihin joissa nyt on mahdollista saada tätä pidä kiinni päihdehoitoa on tärkeää että ministeri rehula tuossa äskeisessä debatissa totesi että tämä asia pitää huolehtia silloin kun asia saadaan kunnilta suuremmille harteille nimittäin päihdeäitien hoidon rahoitus on saada pysyvälle ja kestävälle pohjalle arvoisa puhemies ratkaisuja maamme parhaaksi tarvitaan yksi hyvä asia josta haluan antaa kiitoksen on perustulokokeilu se voi antaa uusia mahdollisuuksia lisätä työllisyyttä mutta hallituksen leikkauspolitiikka koulutuksesta ja hyvinvoinnista on silti kestämätöntä tiedän ettei hallituksen ole helppoa löytää suomelle nostetta mutta toivoisin silti suurempaa herkkyyttä ihmisten hädälle ja reilumpia päätöksiä

arvoisa

huoneeseen samaan rakennukseen mutta kyltti ulko ovessa muuttuu ja aiempi eläketuloon suhteutettu palvelumaksu vaihtuu moninkertaisesti korkeammaksi palvelumaksuksi tehostetussa palveluasumisessa maksetaan vuokran lisäksi aterioista kotihoidon palveluista muista tukipalveluista ja tuo hinnoittelu koostuu niin monista osista että kokonaishinnan hahmottaminen voi ikääntyneelle ja hänen omaisilleen olla vaikeaa

tällöin maksuja alkaa tulla lisää samalla kun ikäihmisen kyky hahmottaa omaa taloustilannettaan heikkenee kaikessa hiljaisuudessa siis vanhustenhuollon palveluihin on viety läpi aika raju palvelumaksukorotus joka on moninkertaistanut käytännöllisesti katsoen aivan samasta hoidosta perittäviä maksuja ja ajaa ikäihmisiä ja myös heidän puolisoitaan taloudellisesti hankalaan tilanteeseen sen vuoksi mielestäni tähän palveluasumiseen tulisi saada kohtuullisuus tulisi saada valtakunnallinen maksusääntö lakihan sallii sinänsä maksujen kohtuullistamisen mutta aika monissa kunnissa joko tätä ei tiedetä tai sitten sitä ei ei vain käytetä sitten arvoisa puhemies haluan lyhyesti kommentoida tätä perhevapaajärjestelmäkeskustelua ja niitä erilaisia malleja joita joita on esitetty totean että erilliset isä ja äitikiintiöt eivät todellakaan lisää perheiden valinnanvapautta vaan pikemminkin kaventavat sitä tässä keskustelussa unohtuu se että nykyinen kotihoidon tukihan on erittäin joustava järjestelmä

kumpi vanhempi hoitaa lapsia tai tai onko tuloja tai käykö työssä ainoa edellytys kotihoidon tuen saamiselle on se että lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa eli jos halutaan järjestelmä joka ei ole byrokraattinen eikä siinä ole tarpeetonta sääntelyä ja perheiden valinnanvapauteen puuttumista niin ei silloin kyllä ihan hevillä kannata tästä kotihoidon tukijärjestelmästä luopua

koko väestön kohdalla tulee ihan merkittävästi kasvamaan mikäli hallitus vie tuota alkoholilakiuudistusta eteenpäin sieltä perusteluista löytyy hyvin selkeästi se että jopa niitä alkoholikuolemia arvioidaan tulevan lisää noin sadassaviidessäkymmenessä vuodessa ja tuhatviisisataa hoitopaikkaa vuodepaikkaa tarvitaan lisää mikäli mikäli tuo lakiesitys toteutetaan joten vetoan nyt hallitukseen siinä että kun monta muutakin epäonnistunutta lakiesitystä hallitus on perunut niin vetäisi myös pois kokonaan tämän alkoholilakiesityksen joka on epäonnistunut

arvoisa herra

joka meillä on on tässä tarkastelussa sisältää valitettavan paljon supistuksia nimenomaan pienituloisten osalta tämä on sellainen huoli joka tässä salissa hyvin selvästi on tänään kuulunut miten ihmeessä me voimme toisaalta leikata näitä tukia ja sitten samaan aikaan leikata toimeentulotukea ja viedä sitä ihan kaikkein pienimpien tulojen varassa olevien ihmisten päivittäistä toimeentuloa köyhyys tulee lisääntymään lapsiperheiden köyhyys tulee lisääntymään vanhusten ja ja erityisesti pitkäaikaissairaiden köyhyys tulee lisääntymään ja nyt sitten myös nämä työttömyysturvaan liittyvät leikkaukset tulevat johtamaan siihen että köyhien määrä tulee lisääntymään en oikein näe tätä yhtäläisyysmerkkiä nyt miten suomi saadaan nousuun sillä tavalla että köyhien määrää lisätään näin dramaattisesti arvoisa puhemies ymmärrämme kaikki sen että työ on se mitä me nyt tässä valtakunnassa tarvitsemme ja annammekin tunnustuksen tietysti hallitukselle kaikista niistä toimista jotka ihan aidosti lisäävät työpaikkoja ja antavat mahdollisuuden ihmisille selvitä itse pääkaupunkiseudulla ja kohta myös muissa kuudessa suuressa kaupungissa kohtaamme tilanteen jossa asuntojen hinnat nousevat sellaiselle tasolle että ihmiset yhä useammat joutuvat hankkimaan toisen työpaikan jonkinlaisen sivutulon jotta selviävät edes vähimmäisestä toimeentulon tarpeesta puhutaankin työn vaihtosuhteesta joka on nyt tällä hetkellä sellainen että se on muuttumassa negatiiviseksi kun sillä työn toimeentulolla ei enää pysty takaamaan itsellensä vähimmäiselintasoa tämä johtaa monen kohdalla kierteeseen pikavippien osalta haetaan hetken apua johonkin hetkelliseen tarpeeseen pikavippien puolelta ja yhtäkkiä huomaamme että olemmekin ajautuneet pysyvästi pikavippien piiriin on aika yllättävää kun on tutkittu tätä pikavippien ottajien ikäjakaumaa että siellä erityisesti plus viisikymmentäviisi miehet ovat kasvavassa määrin ajautumassa pikavippikierteeseen siellä on varmasti monia syitä mutta näemme sen jo tällä hetkellä että tämä sosiaalipolitiikka jota tämä hallitus nyt tällä hetkellä ajaa tulee lisäämään tällaista köyhyyttä suomessa arvoisa puhemies olisi nyt äärimmäisen tärkeää että yli kaikkien puoluerajojemme todella näkisimme tämän hälyttävän tilanteen joka meillä on edessämme täällä joku mainitsi jo sen että viime laman aikaiset opetukset ovat meiltä unohtuneet olen samaa mieltä olen tuon laman yksi läpimenijä jonka yritykset menivät konkurssiin minkä seurauksena perheemme ajautui velkajärjestelyyn lapsemme piilottivat ruokaa kaappeihin kun pelkäsivät että se loppuu silloin muistan kun tuosta sitten lähdettiin selviämään että lupasimme itse itsellemme siis koko suomi että ei koskaan enää tällaisia leikkauksia nyt sitten kun tuota aikaa on myöhemmin tutkittu on on havaittu että se politiikka jota silloin harjoitettiin on tuottanut sukupolven väliinputoajasukupolven jolla on valtavat syrjäytymisen vammat sielussaan nyt on oikein kysyä kaikilta meiltä hyvätuloisilta päättäjiltä olemmeko luomassa jälleen uutta sukupolvea merkit ovat ilmassa kaikki nämä muutokset joita nyt toteutamme sosiaaliturvaan ja yhteiskunnallisiin tukiin ovat jo näkymässä että ne tulevat tuottamaan jälleen yhden väliinputoajasukupolven minusta kansakuntana meillä ei ole siihen varaa nyt kun tätä talousarviota tässä hyväksytään niin toivoisin että te hyvät hallituspuolueen edustajat näkisitte tämän uhan joka meillä on edessämme ja kun aletaan valmistella vuoden kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista talousarviota nähtäisiin että tällä tiellä emme voi jatkaa vaan yhdessä tekisimme muutoksen

kiitoksia arvoisa puhemies jaoston puheenjohtaja esitteli valtiovarainvaliokunnan mietintöä siltä osin kuin se koskee tätä ympäristöministeriön hallinnonalaa ja hyvin esittelikin siellä tuli nuo keskeiset kipupisteet löydettyä ja oikeastaan kiitän jo tässä kohtaa eduskuntaa ja ja valtiovarainvaliokuntaa ja asianomaista jaostoa siitä että myös näitä muutamia määrärahalisäyksiä pystyttiin tekemään erityisen tärkeä on tietysti etelä suomen metsien monimuotoisuusohjelman metson siinä jokainen euro ja nyt nämä peräti kaksi miljoonaa on hyvä apu tässä kohtaa kun kaiken kaikkiaan mietitään ympäristöministeriön toimialaa niin meillähän on oikeastaan määrärahoilla mitaten todella pieni ministeriö mutta suomen kaltaisessa maassa ympäristöministeriön vaikuttavuus perustuu siihen että se tekee erittäin hyvää yhteistyötä muitten ministeriöitten kanssa jos ajattelen vaikka sitä että pari viikkoa sitten olin meksikossa ykn luonnon monimuotoisuus kokouksessa missä teemana oli monimuotoisuuden valtavirtaistaminen ja perushavainto maailmalta on se että esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden suojelussa pelkästään se että perustetaan suojelualueita ei kerta kaikkiaan riitä vaan tarvitaan sitä ajattelua että siinä taloudellisessa toiminnassa olkoonpa kyse metsätaloudesta maataloudesta kalastuksesta turismista täytyy ottaa luontoarvot huomioon niin juuri tähän perustuu suomen menestys että me olemme osanneet ottaa luontoarvot huomioon monenlaisessa toiminnassa kiitos siitä myös kuuluu sille että ympäristöministeriö muitten ministeriöitten kanssa tekee huomattavan hyvää yhteistyötä se näkyy myös hallituksen politiikassa kun tavoitellaan sitä että suomi on biotalouden kiertotalouden ja puhtaitten ratkaisujen mallimaa niin erittäin ison selkänojan sille antaa toisaalta meidän ympäristölainsäädäntömme ja toisaalta esimerkiksi näitten kärkihankkeitten myötä tulevat panostukset millä kehitetään uusia ratkaisuja varmasti käyttöä paitsi meillä niin maailmalla ja samalla autetaan suomea nousemaan kestävällä tavalla parempaan taloudelliseen ja työllisyystilanteeseen mitä tulee näihin ensi vuoden määrärahoihin niin täällä on tuntuvia satsauksia asuntorakentamiseen helsingissä meillä on asuntopula ja en ryhdy yksityiskohtaisesti käymään läpi niitä toimia mutta tuntuvia tuntuvia satsauksia asuntorakentamiseen tuon asuntopulan helpottamiseksi ensi vuoden budjetti

tai riittävällä vauhdilla käsittelee jotta avajaiset kesäkuussa on mahdollista tehdä

jos muutaman poiminnan vielä ottaa ensi vuoden budjetista niin ravinteitten kierrätys ja sillä puolella tapahtuvat kärkihankkeet ovat tuiki tarpeellista toimintaa meidän ympäristömme ja tilan hyväksi samaten pidä saaristo siistinä vaikka kyseessä on pieni määräraha niin se on todella tärkeä kun se kohdistuu tämänkaltaista arvokasta tekevälle järjestölle ja pystytään se alushankinta tekemään hyvä näin edelleen jos miettii tämmöisiä pieniä hyviä asioita niin kun pohditaan sitä missä tilassa suomen ympäristö ja luonto ovat meillä on tämä yksi erinomaisen uhanalainen laji mitä ei missään muualla maailmassa esiinny eli saimaannorppa kiitos määrätietoisen suojelutyön sen kanta on vahvempi vuosikymmeniin ja nyt alkaa taas olla kohta pesimäajat käsillä ja jäätäkin näyttää saimaalle tulevan kaiken kaikkiaan suomessa voidaan olla varsin ylpeitä siitä luonnon ja ympäristön tilasta mikä meillä on ja siitä meidän täytyy pitää yhteisvoimin hyvää huolta oman osansa ympäristöministeriö antaa totta kai käynnissä oleviin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja muihin neuvotteluihin missä vaikutetaan sitten pitkälle ihmiskunnan tulevaisuuteen kiitoksia
nyt on mahdollisuus pyytää minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja viides painiketta painamalla ja ne aloittaa edustaja hassi
arvoisa puhemies on hyvä että valtiovarainvaliokunta on osittain ottanut huomioon ympäristövaliokunnan lausunnossaan esittämiä määrärahanlisäystoiveita ympäristövaliokuntahan esitti kolmea miljoonaa euroa metso ohjelman toteuttamiseen jotta sitä voitaisiin jatkaa ilman viiveitä tästä valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt mietintöönsä kaksi miljoonaa ympäristövaliokunta esitti yhtä miljoonaa lisää metsähallituksen luontopalveluille koska sen tehtävämäärä on kasvanut aika huomattavasti kansallispuistojen määrä on kasvanut ja lisäksi on tullut kulttuurihistoriallisia kohteita museovirastolta kuitenkin haluan nyt tässä yhteydessä huomauttaa että ympäristön ja luonnonsuojeluun tämä hallitus on kohdistanut suhteellisesti aivan kaikkein suurimmat leikkaukset joista suurimman todella metsäluonnonsuojeluun metsoon

herra puhemies kaupungistuminen asettaa suuria haasteita asuntorakentamiselle ja se asettaa haastetta myös tyhjenevälle maaseudulle haluan kuulla ministerin näkemyksen kasvukäytäväajatteluun se ajatteluhan perustuu siihen että kehittyvien kaupunkiseutujen välillä on toimivat liikenneyhteydet ja kasvukäytävä joka joka

edistää tätä kasvukäytäväajattelua asuntorakentamisen tai kaavoituksen keinoin onko tähän suunnitelmia olemassa
arvoisa arvoisa puhemies meidän päättäjien tehtävä on varmistaa se että luonnon monimuotoisuus säilyy myös tuleville sukupolville suomalaisessa luonnonsuojelussa tämä metso ohjelma on on ollut yksi kulmakivi kun katsoo miten hallitus on tähän metso ohjelmaan suhtautunut niin täytyy sanoa että pertti salolaisen hengenheimolaiset ovat kyllä todella vähissä heidän äänensä ei kyllä kuulu kolmekymmentä miljoonaa leikkauksia on hyvä että valtiovarainvaliokunta edes kaksi miljoonaa palautti mutta tälläkin rahoitustasolla tämä saattaa johtaa siihen kun siellä on määräaikaisia sopimuksia että suojeltu ala pienenee sen takia sdp ehdottaa nyt että harkitkaa tätä vielä uudelleen ja perustetaan parlamentaarinen työryhmä joka kartoittaa metsäalan tulevaisuutta yli hallituskausien että päästään tempoilevuudesta pois ja arvoisa puhemies haluan toivottaa kaikki edustajat tervetulleiksi puoli tuntia tämän debatin jälkeen on kahvit tarjolla tuossa kuppilassa vaikka tämä nyt kalliiksi tulee niin on on hienoa päästä ilkka kanervan kaltaisten legendojen joukkoon tässä kahviasiassa

herra puhemies lämpimät kiitokset ympäristöministerille ja myöskin asunto ja ympäristöjaostolle ja sen puheenjohtajalle pitämistänne esittelypuheenvuoroista täten kun jaostoa kiittelee niin kiittelee myöskin osin itseään tahdon tässä yhteydessä kiinnittää huomiota kahteen kahteen yksityiskohtaan ensinnäkin on tärkeää että tähän pidä saaristo siistinä alushankintaan saadaan saadaan rahoitusta ollen ympäristötietoisuutta saaristomatkailijoiden keskuudessa lisättyä mutta erityisen tärkeää olisi se että nämä nämä risteilijäalukset saataisiin ympäristötietoisemmiksi että itämereen ei enää puskettaisi pitää muistaa että se on lähes yhden pitäjän verran ihmisiä joidenka jätteet ovat siellä laivassa mukana ja ne pusketaan tuonne itämereen kyllä tämä asia pitää saada kuriin sitten toisena kiitoksen kohteena on se että suomen metsästäjäliitolle osoitetaan viisikymmentätuhatta euroa ympäristötöihin mitä se tekee se on erittäin tärkeää ja ansiokasta työtä

arvoisa puhemies viime vuonna suomen merialueilla pesi kaksikymmentäneljätuhatta merimetsoparia ja lintujen yksilömääräksi on arvioitu yli satakaksikymmentätuhatta ympäristöministeri lupasi keväällä että merimetso ongelmaan perehtyneen työryhmän ehdotukset otetaan heti käyttöön työryhmä ei kuitenkaan silloin linjannut millaisia keinoja merimetsojen häätämiseen saa käyttää vaan ongelma pitää paikallisesti katsoa keinovalikoimassa piti olla esimerkiksi munien munien puhkominen jäädyttäminen öljyäminen ja joissakin tapauksissa kysymykseen voisi tulla suojelumetsästys syksyllä ministeriöllä oli tarkoitus arvioida viime kesän kokemusten perusteella miten tämä toimii ja missä on parannettavaa kysyn ministeriltä onko tilanne hallinnassa ja onko ministeri tietoinen kuinka suurta tuhoa kasvava merimetsokanta aiheuttaa erityisesti länsirannikolla asuville ihmisille

arvoisa herra puhemies kahteen edellä käytettyyn puheenvuoroon on sanottava että ministeri on merimetsoasioissa ollut aktiivinen näin satakuntalaisen silmin täytyy sanoa että ne kokemukset mitä merikarvialla on ollut ollut ovat olleet tehokkaita ja siitä on pakko pakko kiittää kiittää että ainakin seudullisesti voi olla että edustaja östmanilla on vähän erilainen näkemys asiasta mutta joka tapauksessa ministeri on ottanut siihen hyvän ja pontevan kannan ja asiaa on viety eteenpäin ja uskon että tällä tiellä on hyvä hyvä mitä edustaja hautala toi niin haluaisin vielä ponnekkaammin ehdottaa sitä että ministerin ja suomen pitäisi olla erittäin vastuullisia ja ennakkoluulottomia koko itämeren osalta niin että matkustajaristeilijöitten jätteiden purkaminen merialueille pitää ehdottomasti kieltää kysynkin ministeriltä mihinkä toimiin aiotte ryhtyä

vähintään kaksisataaviisikymmentätuhatta sähkökäyttöistä autoa sähköautojen määrä tuleekin lähivuosina kasvamaan voimakkaasti ja jo seuraavan viiden vuoden kuluessa vähintään joka toisessa uudessa autossa on latausmahdollisuus ja käyttö ainakin toisena käyttövoimana kuitenkin kuitenkin yleisiä latauspisteitä on yhä melko harvassa ja sähköautoilijat asuvatkin nykyisin pääsääntöisesti omakotitaloissa joihin latauspisteen saa asennettua kätevästi myös jälkiasennuksena toisin kuin kerrostalojen vanhoille asukaspysäköintipaikoille sähköautojen lataustarpeeseen onkin siis perusteltua varautua niin että sähköautoilijoilla olisi mahdollisuus ladata akut öisin omalla asukaspysäköintipaikalla myös kerrostalossa asuvilla kysyn ministeriltä aikooko hallitus ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin joilla velvoitettaisiin jo rakennuttaja varustelemaan osa kerrostalojen asukaspaikoista sähköautojen latauspisteellä

toisin kuin ministeri sanoi niin on niin sanottu pakko tunnustaa ääneen että tämän hallituksen aikana suomen luonnonsuojelun toimien tila on surkea te olette leikanneet etelä suomen metsiensuojeluohjelmasta ja muista luonnonsuojeluohjelmien hankintamäärärahoista kaksi kolmasosaa eli noin kolmekymmentä miljoonaa euroa ja siellä on alle kaksikymmentä miljoonaa euroa vuositasolla käytettävissä elikkä valtaosa aluehankinnoista jää tekemättä ja siinä tämä kahden miljoonan euron lisäys valiokunnassa on on hyvä lisä mutta ei tietenkään korvaa sitä suurta tappiota

lopulla opetusministeri grahn laasosen toimesta ja sen jälkeen tämän hallituskauden aikana vietiin vielä rahat niin että käytännössä vain viidesosa suojelupinta alasta saavutettiin nyt ainoa suoja etelä suomessa on tämä ympäristösuojelulain luonnonarvoja suojeleva pykälä monissa maakuntakaavoissa ollaan nyt poistamassa suojeluvarauksia tietääkö ministeri tämän uhan suomen arvosoille

edustaja lindtman lupasi tarjota kahvit minä puolestani lupaan tarjota tarjota nokipannukahvit hossan kansallispuiston laavulla julmalla julmalla ölkyllä ensi kesäkuussa tervetuloa kansallispuiston avajaisiin kansallispuisto suomussalmen ja kuusamon alueella on on ympäristöteko tältä hallitukselta se on hieno alue ja se on todella merkittävä teko nimenomaan suomen

kysymys minkä haluaisin ministerille esittää liittyy metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin vähän byrokraattinen sana mutta konkretiaa meillä on yksi hienoimmista autiotupaverkoista maailmassa se on aivan ainutlaatuinen ja sen ylläpito on todella tärkeätä onko ministerillä käsitystä siitä miten tämän autiotupaverkoston kunto ja määrä ovat kehittyneet riittävätkö rahat sen

herra puhemies haluan kiittää myöskin valtiovarainvaliokuntaa siitä että tämä metso ohjelman lisäys pystyttiin tekemään olen itsekin huolestunut tästä metso ohjelman tilanteesta etelä suomen metsiensuojelun tilanteesta samalla tavalla kuin muun muassa mtk metsäteollisuus ja ympäristönsuojelujärjestöt ovat lausuneet jotta jotta pystyttäisiin luomaan sitä tasapainoa nyt kun hakkuut aivan selvästi lisääntyvät ja tuovat myöskin taloudellista toimeliaisuutta suomalaiselle maaseudulle tarvittaisiin tätä tasapainoa sitten myöskin näiden metsien suojelun osalta olisinkin kysynyt ministeriltä kuinka suhtaudutte mtkn piiristä tehtyyn esitykseen jossa perustettaisiin tällainen suojelurahasto jossa voitaisiin ikään kuin samaan tapaan kuin yliopistojen pääomitus tapahtuu ottaa myös yksityisiä

kaksi vastauspuheenvuoroa ennen ministerin vastausta ja ne saavat edustaja myller ja ja edustaja heinonen
arvoisa puhemies on todella tärkeää että täällä on kiinnitetty huomiota siihen että metso

pitäisi saada lisää rahoitusta kaksi miljoonaa tulee nyt nyt valiokunnan työn tuloksena mutta tämä tämä ero siihen mitä tarvitaan on edelleen hyvin suuri ja täällä on aivan oikein sanottu että että on hyvin monia tahoja metsäteollisuudesta luonnonsuojelujärjestöihin jotka ovat tätä edellyttäneet että rahoitusta saadaan sosialidemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan ja vastalauseessaan tämän lisäksi kiinnittäneet voimakkaasti huomiota siihen miten saisimme ympäristötöitä tällä hetkellä liikkeelle olemme esittäneet vesien ja ympäristönhoidon edistämiseen viisi miljoonaa euroa ja metsähallituksen luontopalveluihin kaksi miljoonaa euroa lisää ja näillä pitäisi saada aikaan nimenomaan sellaista ympäristönhoidon työtä jolla päästään esimerkiksi retkeilemään

antaa matkailulle mahdollisuuksia
arvoisa herra puhemies laitetaan nyt tätä metso keskustelua hivenen oikeisiin mittasuhteisiin siis nyt ensi vuoden gäppi vajaus on yhtenä miljoona joka tässä jää tämän valtiovarainvaliokunnan lisäyksen jälkeen eli jos puhutaan siitä tavoitteesta mikä on vuodelle kaksituhattakaksikymmentäviisi yhdeksänkymmentäkuusituhatta hehtaaria se saavutetaan kahdeksantoista miljoonan

ja sen takia toivon että etsitään hallituksen toimesta muuta ratkaisua siihen ei tietysti pelkästään pidä tuijottaa hehtaareja vaan myös sitä laadullista suojelua pidän tätä erittäin myönteisenä että pystymme ensi vuonna

arvoisa puhemies kiitoksia näistä kommenteista palautteista tähän metso juttuun oikeastaan on juuri näin kuin heinonen kuvasi että nyt tämä ensi vuodelle eduskunnan myöntämä lisäraha on tuiki tarpeellinen ja tervetullut mutta sitten myöhempinä vuosina tilanne on problemaattinen niin kuin se on laajasti metsäteollisuuden metsänomistajien ympäristöjärjestöjenkin kesken huomattu ja vetoomuksia poliittisen järjestelmän suuntaan on siitä että pystytään näitä metso rahoja lisäämään meidän luonnonsuojelun tila muuttunut ykskaks surkeaksi olen edustaja niinistön kanssa jyrkästi eri mieltä olin itse onnellisena ministerinä päättämässä metso ohjelman käyttöönotosta aikoinaan ja luomassa sille pitkäjänteiset tavoitteet ja rahoituskehyksen ja niitä muun muassa niinistö ministerinä on ollut ansiokkaasti viemässä eteenpäin ja niin niitä viedään eteenpäin nytkin metso on erinomainen työkalu ja

risteilijäaluksista ja niitten jätevesistä täällä tuli huolta ja kysymyksiä itse asiassa nyt meillä on se tilanne että käytännössä nämä eurooppalaiset firmat jotka liikennöivät vaikkapa nyt suomen ja naapurimaitten väliä päästä jätevesiä suinkaan mereen että ei tule semmoista kuvaa vaan ne tyhjentävät asianmukaisesti jätteensä satamissa oleviin tyhjennyspaikkoihin sen sijaan nuo kansainväliset risteilijät joita tulee itämerelle muualta eivät näin valitettavasti kovinkaan usein tee vaikka ne mahdollisuudet ovat tarjolla kaikissa satamissa nyt kuitenkin tässä on kansainvälisen merenkulkujärjestön puitteissa sopu saavutettu että viimeistään vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi tämä loppuu ja jo kaksituhattayhdeksäntoista uusien alusten kohdalta se mitä voimme tehdä on viestiä sitä informaatiota että ennen kuin tämä pakko tulee niin järkeväähän olisi että kun ne purkumahdollisuudet kaikkialla satamissa ovat niin risteilijät niitä myös käyttäisivät ja tässä myös tietysti matkustajien valppaus on aina paikallaan merimetsoista tuli vähän kahdenlaista ilmaa karkotustoimet on otettu käyttöön jossain ne ovat tepsineet no jossain muualla merimetsoyhdyskunnat ovat saattaneet lisääntyä tärkeintä on kuitenkin että näitä keinoja on käytettävissä autiotupien kunto totta kai metsähallitus tarvitsisi julkisiin tehtäviin lisää rahoitusta pitääkseen yllä kaikkea sitä varustetasoa mitä meillä on niin tarvitsee moni muukin taho tässä yhteiskunnassa vaan nyt elämme niukkuuden aikoja kyllä ja siinä mielessä on hyvä että valtiovarainvaliokunta tunnisti tämän ja lisäsi määrärahoja

arvoisa puhemies haluan ensiksi kiittää minulla ole epäilystä siitä etteikö ministeri tiilikainen pyri tekemään parhaansa ympäristön tilan puolesta hän on monissa asioissa tehnyt oikeita päätöksiä niillä resursseilla mitä on käytettävissä mutta etelä suomen soidensuojelun kannalta tilanne on kriittinen me valmistelimme jo ministeri lehtomäen käynnistämän siis keskustalaisen ministerin käynnistämän laaja alaisen ohjelman jossa kartoitettiin soidensuojelun tarvetta suomen parhaat asiantuntijat käyttivät siihen vuosia aikaa ja se ohjelma kaatui niin että käytännössä lähes yhtään yksityisiä maita ei ole suojeltu ainoastaan metsähallituksen maita noin kaksikymmentätuhatta hehtaaria ja suojelutavoite oli satatuhatta hehtaaria erityinen huoli on etelä suomen viimeisistä arvosoiden rippeistä ja siellä suojelua on tehty tosi vähän metsähallituksen alue painottuu pohjoiseen

hankintapotista joka on supistunut viime hallituskauden viidenkymmenen miljoonan euron keskiarvosta alle kahteenkymmeneen miljoonaan euroon niin etelä suomen viimeiset arvosuot ovat lähdössä jos nämä suojeluvaraukset vielä maakuntakaavoista poistetaan niin kuin etelä pohjanmaalla on käymässä tiedättekö te siitä

häviämässä se on aika monen mutkan takana ennen kuin niitä käyttää käyttää voi muutoinkin pitää sanoa että luonnon ja ympäristön kanssa toimiminen on äärimmäisen pitkäjänteistä toimintaa siinä ei yksi budjettikausi eikä yksi vaalikausi kovin paljoa paljoa merkitse siksi on hyvä katsoa sitä pitkää linjaa eikä yhtä vuotta se on se on aivan selvä asia on erinomainen asia tämä koko metso järjestelmä se vapaaehtoisuuteen perustuva silloin kun siihen saadaan kaikki mahdolliset tahot sitoutumaan se on kaikkein parasta ja tehokkainta ja tuloksellisinta suojelutoimintaa niin kuin nyt on osoittautunut siksi on erittäin hyvä että valtiovarainvaliokunta lisäsi metso rahoitusta samoin pitää sanoa että kyllähän puurakentamisen edistäminen on yksi niitä merkittäviä asioita joita myöskin ministeri tiilikainen ja koko hallitus ponnekkaasti viemään eteenpäin jopa niin ponnekkaasti että on tullut vastalauseita muiden materiaalien toimittajilta ja käyttäjiltä että nyt jo liikaa

puhemies tästä keskustelusta saattaa saada hieman erikoisen kuvan aivan kuin kaikki ympäristöasiat olisivat nyt jollakin tavalla hyvässä hoidossa näinhän asian laita ei ole niin kuin valiokunnan puheenjohtaja täällä mielestäni aivan oikein totesi tällä hallituskaudella suhteellisesti kaikkein suurimmat säästöt kohdistuvat nimenomaan ympäristöministeriön pääluokkaan kyllä ainakin itselleni syntyy vaikutelma että tällä hallituskaudella on meneillään erinomaisen suuri ympäristöministeriön näivettämisoperaatio jota pidän erittäin hankalana tähän kansainväliseen tilanteeseen ja myös suomalaiseen luonnonsuojeluun liittyvänä asiana samanaikaisesti suomalainen luonto ja ympäristö ovat lujilla tämän hallituksen norminpurkutalkoitten osalta viimeisimpinä esimerkkeinä mrln uusin muutos joka on tuotu tänne ja myös haja asutusalueita koskeva vesiasetuksen muutos ne kaikki heikentävät suomalaisen luonnon ja ympäristön tilaa tuovat lisää vaaroja ja riskejä minun kysymykseni ministerille miten te aiotte puolustaa puoliväliriihessä suomalaista ympäristöä ja luontoa

arvoisa puhemies suomessa on käyty keskustelua maksuhäiriöiden lisääntymisestä ja niiden vaikutuksesta kotivakuutukseen ja sitä kautta asumisen turvaan nopeasti yleistyneet maksuhäiriömerkinnät heikentävät kotitalouksien asumisen turvaa vuokranantajatahot edellyttävät lähes poikkeuksetta kotivakuutusta ehtona vuokrasopimukselle kotivakuutus kuuluu kuitenkin vapaaehtoisten vakuutusten ryhmään joita vakuutusyhtiöt voivat myöntää oman harkintansa mukaisesti näin ollen yleinen käytäntö onkin ettei maksuhäiriömerkinnän saaneelle kotivakuutusta myönnetä arvoisa puhemies hallitus tekee hallitusohjelman mukaisesti työtä asunnottomuuden vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi haluankin kiittää ministeri tiilikaista erityisesti riskivakuutushankkeesta jossa luottotietonsa menettäneelle henkilölle mahdollistetaan kotivakuutuksen kaltainen vakuutusturva arvoisa ministeri miten näette tämän hankkeen tuloksen olisiko tässä edellytyksiä uudenlaiselle vakuutustuotteelle huoneistoturvavakuutukselle jolla asunnottomuutta voitaisiin ennalta ehkäistä ja poistaa asunnon saannin esteitä

arvoisa puhemies kyllä oikein mieltä lämmittää miten näin hienosti ollaan saatu pidä saaristo siistinä rylle alushankintaan tämä puolen miljoonan määräraha kysymys on niin kuin ministerikin sanoi ehkä pienestä yksityiskohdasta mutta tällä päätöksellä turvataan saariston jätehuolto ei enempää eikä vähempää senpä takia tämä asia pitää pidemmällä tähtäimellä ratkaista niin että ei ei tällaisten yksittäisten avustusten kautta tätä jätehuoltoa jouduttaisi turvaamaan nyt kun esimerkiksi veneverosta on puhuttu niin tällä hetkellähän pitkälti vapaaehtoiseen jäsenmaksuun pohjautuu veneilijöiden osalta tämä jätehuollon osuus tämä voisi olla pohdittava paikka myöskin tämän maksun kannalta mutta haluaisin laajemmassa kaavassa kysyä ministeriltä kestävän kehityksen selonteosta jota olen ehdottanut nyt kun tällä momentilla nämä määrärahat ovat pääluokassa pienet niin ympäristöpolitiikkaahan pitää tehdä ihan kaikilla politiikan sektoreilla ja ja kestävän kehityksen selonteko antaisi siihen hyvän mahdollisuuden

arvoisa puhemies ympäristöministeriön kautta meidän ympäristövaliokunnan määrärahat ovat pienet mutta ympäristöpuolen asiat ovat tällä hallituskaudella todella merkittäviä ja isoja asioita todennäköisesti isommat kuin koskaan ennen minkään muun hallituksen aikana ovat ympäristöasiat nyt sillä ne ympäristöasiat otetaan nyt huomioon osa alueilla erityisesti maa ja metsätalousministeriön puolella työ ja elinkeinoministeriön puolella sosiaalipuolella muun muassa työ ja ja elinkeinoministeriön puolella on hyvin paljon isoja uusiutuvan energian ratkaisuja biotalouden ratkaisuja elikkä nyt koko hallitus työstää ympäristöpuolen asioita se ei todellakaan ole enää pieni ympäristöministeriö joka näitä asioita hoitaa vaan koko hallituskokonaisuus koko meidän budjetissa on laidasta laitaan huomioitu ympäristöpuolen asiat joten lähdetäänpä miettimään tältä laajuudelta tätä asiaa teemme todella isoja ja merkittäviä asioita tällä hallituskaudella ympäristöasioidemme puolesta

arvoisa herra puhemies edustaja lehto teki tuossa aikaisemmin hyvän kysymyksen joka varmasti ansaitsee myös vastauksen kysymys oli sähköautojen latauspistokkeiden saamisesta myös uudisrakennuskohteisiin lakien ja asetusten kautta olen eduskunnan autokerhon puheenjohtajana keskustellut paljon sähköautoilijoiden kanssa henkilöiden joilla tähän mennessä on ollut varaa ostaa sähköautoja sähköautojen hankintahinnat ovat tavanomaisia autoja huomattavasti kalliimmat heiltä viesti on se että älkää edustajat ja ja ministerit keskittykö verohelpotuksen tekemiseen auton hankkimiseen vaan nimenomaan tähän sähköautojen latausverkoston rakentamiseen sitä kautta pystytään laajentamaan sähköautojen käyttämisen mahdollisuuksia pitkien etäisyyksien suomessa kysynkin ministeriltä

arvoisa puhemies on helppo yhtyä niihin puheenvuoroihin joissa painotettiin sitä että meidän vastuumme täällä on olla säilyttämässä meidän kaunista upeaa luontoamme niille jotka tulevat tänne meidän jälkeemme täytyy kyllä sanoa että kun kuuntelee joitain hallituspuolueitten edustajien puheenvuoroja niin kyllä se monien luontotoimijoiden huoli suomen monimuotoisuuden tulevaisuudesta näyttää olevan oikein aiheellinen kun tässä systemaattisesti lisätään meidän ympäristöömme kohdistuvaa painetta esimerkiksi näillä kasvavilla hakkuumäärillä ja samaan aikaan hallituksen suhteessa kaikista suurimmat leikkaukset kohdistuvat nimenomaan luonnonsuojeluun ja näitten alueitten hankintaan niin kyllä tämä on todella huolestuttavaa suomi on kuitenkin sitoutunut ykn biodiversiteettisopimukseen jossa me olemme me olemme pysäyttämässä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä ja kun näillä toimilla tämä ei tule toteutumaan niin onko suomi

puhemies ministeri tiilikainen otti ensimmäisessä puheenvuorossaan esille että ensi vuonna saadaan tuntuvia satsauksia asuntorakentamiseen se on todella tärkeä asia sillä etenkin tänne ja lähialueille tarvitaan uusia ja kohtuuhintaisia asuntoja huomattavasti lisää ja siihen myöskin on hallitus satsannut jo jo tänä vuonna ja viime vuonna on muun muassa valtion tukemaa asuntotuotantoa lisätty on tullut kymmenen vuoden uusi välimalli johon tuli muuten erittäin paljon hakemuksia se on hyvä asia ja sitä pitkää mallia ollaan myöskin kehittämässä on yleishyödyllisyyttä koskevia rajoituksia muutettu on maankäytön asumisen ja liikenteen mal sopimukset solmittu on poikkeamisvalta siirretty kuntiin ja ja niin edespäin niitä hyviä asioita on jo tehty ja toivon että nämä asiat etenevät

arvoisa herra puhemies eun puhtaan liikenteen tavoitteisiin kuuluu sähköautojen infrastruktuurin rakentaminen meillä suomessa velvoite latauspisteille on seitsemänkymmentätuhatta kappaletta ja julkisten osuus on seitsemäntuhatta ja tämä tulisi täyttää vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä kysyisin ministeri millä tavalla tässä asiassa ollaan edistytty toinen kysymykseni liittyy ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kaksituhattakolmetoista toteuttamiseen se on hieno asia ja kiitän siitä siinä huomioidaan ikääntyneet ja muun muassa kehitysvammaiset asunnottomat ynnä muut heikommissa ryhmissä olevat henkilöt millä tavalla teknologia on mukana tässä hankkeessa kolmas kysymys liittyy muoviin yhä useampi merilintu kuolee muoviin millainen uhka muovi on meille suomelle ja kysyisin onko muovin kierrätystä tarkoitus tulevaisuuden suomessa edistää meiltä puuttuu muovin kierrätysjärjestelmä mielestäni kunnista ja kaupungeista myönnän

vehkaperä ja lindtman ja sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen kolmas kierros

arvoisa herra puhemies haluan itse iloita siitä että suomen satavuotisen historian juhlapäätöksenä on perustaa uusi kansallispuisto suomeen suomussalmelle hossaan ja kuusamon julman ölkyn alueelle tämä on niitä parhaimpia luonnonsuojelun

tulevasta rahapotista mutta erityisesti muitakin alueita on luontopalveluitten alla etenkin retkeilyalueet saaristossa ja mantereellakin ja myöskin erämaa alueet jotka on rakennettu ja jotka tarvitsisivat nyt kipeästi rahaa

ihmiset ovat ottaneet nämä omikseen ja käyvät näissä paljon mutta valitettavasti siellä vain infra rapistuu

puhemies ministeri sanoi että asuntopolitiikkaan asuntotuotantoon on tehty paljon satsauksia valitettavasti sosialidemokraattien näkökulmasta ja asunnontarvitsijoitten näkökulmasta nämä satsaukset eivät ole osuneet oikeaan nyt on satsattu

kassoilla olevia henkilöitä joitten tulot eivät riitä näihin asuntoihin eli tarvitsemme nyt hallitukselta nimenomaan sitä mitä eduskunta on vaatinut omassa ponnessaan eli tämän pitkän korkotuen neljäkymmentä vuotisen korkotuen korjausta milloin saamme sen

puhemies jälleen oiva patteristo kysymyksiä lähdetään purkamaan jostain suunnasta aloitetaan vaikkapa edustaja juvosen esille ottamasta muovikysymyksestä suomi panee toimeen muovijätteen vähentämisdirektiiviä muovikassien käytön vähentämisdirektiiviä uudella tavalla meillä on tehty kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ympäristöministeriön ja kaupan alan yritysten välillä jotka sitoutuvat vähentämään muovikassien määrää siinä tahdissa kuin eu edellyttää myös lähtötaso meillä on huomattavan hyvä suomi on liittynyt erilaisiin kansainvälisiin aloitteisiin merten muoviroskan vähentämiseksi ja toimimme itse aktiivisesti sen puolesta edustaja vehkaperä täytyy täsmentää eli nimenomaan kaikilla kaikilla metsähallituksen luontopalveluitten hallussa olevilla alueilla mitkä on tarkoitettu virkistykseen ja retkeilyyn on sama tilanne kyse ei ole pelkästään kansallispuistoista meillä ilahduttavasti matkailu kasvaa niin myös luontomatkailu eli entistä enemmän on painetta näille alueille ja toki huoleni on että pystytään myös se palveluvarustus säilyttämään kunnossa sitten tästä asuntotuotannosta edustaja torniainen sanoi aivan oikein luetteli näitä asioita uusi lyhyt korkotukimalli pitkään korkotukeen valmisteilla olevat parannukset mal sopimukset kaupunkiseutujen ja hallituksen välillä kaikki ne edesauttavat sitä käännettä että asuntotuotanto on lisääntynyt ja esimerkiksi pääkaupunkiseudun mal sopimuksissa parikymmentä prosenttia muistaakseni tuosta tonttivarannosta on nimenomaan pitkälle korkotuelle korvamerkitty joten kyllä se edullinen tuotanto sijansa löytää mitä tulee ylipäänsä rakentamisen volyymiin niin edellisen hallituksen kaudella valitettavasti asuntotuotantoa kuvaava indeksi meni alamäkeen nyt se menee ylämäkeen sitten mitä tulee mitä tulee tähän luonnon monimuotoisuuteen niin suomi pitää kiinni luonnon monimuotoisuuden sitoumuksistaan ja toivottavasti niistä pitävät kiinni myös kaikki suomalaiset toimijat olen huolissani idänuunilinnun ja pikkusiepon keskuspuiston reviireistä jotka jäävät helsingin kaavan alle

sitten tuo edustaja niinistö teillä on väärät hehtaarit kolmekymmentäkuusituhatta hehtaaria valtion maita tulee tähän ohjelmaan koko ohjelman tavoite satatuhatta hehtaaria olisi tietenkin hieno juttu mutta aivan kuten edustaja leppä totesi niin ei niitä soita nyt ihan hirveästi mikään uhkaa se oikea uhka on puustoisilla soilla ja niihin pyritään metson rahoitusta myös suuntaamaan sitten taas avosuot joilla on ehkä muutakin käyttöä aivan kuten tiedätte se muu käyttö ohjataan semmoisille alueille mitkä eivät ole luontoarvoiltaan niin tärkeitä en jaksa muistaa varasitteko jo kehyksiin tämän soidensuojeluohjelman toteuttamiseen määrärahoja ehkä ehkä ette siitä meidän on turha kiistellä edustaja louhelainen otti tärkeän asian esiin liittyen asunnottomuuteen ja siihen että yksi syy siihen on luottotietojen puute ja mahdottomuus saada vuokra asuntoa ellei pysty saamaan kotivakuutusta mainitsemanne riskivakuutuskokeilu ja toivon todella että tuo kokeilu tuo niin hyviä tuloksia että uusia vakuutusyhtiöitä ja uusia kaupunkeja uskaltaa lähteä tätä hommaa eteenpäin viemään koska se on asunnottomuuden torjumisessa tärkeää tässä asunnottomuudessa meillä riittää tekemistä ja myös tulokset ovat varsin hyviä koska viime vuonna kuluvana vuonna suomi on ainoa euroopan unionin jäsenmaa jossa asunnottomuus on vähentynyt siis jossain olemme menestyneet tiedoksi kaikille puurakentaminen edustaja leppä otti sen esille sen eteen todellakin tehdään töitä koska se jos mikä on ilmastoteko jossa pitkäksi ajaksi

pannaan talteen se puun kasvaessaan sitoma hiili ja hyvä näin sähköautojen latauspisteistä millä tavoin tuota sähköautotavoitetta kohti mennään jätetään nyt ne yksityiskohdat ne ajallaan selviävät mutta tämä on ihan selvä juttu että tarvitaan niitä autoja jotta kannattaa tehdä latauspisteitä ja tarvitaan latauspisteitä jotta kannattaa hankkia autoja nyt tavoitteet on asetettu ja niitä kohti etenemme miten aion pitää suomalaisen ympäristön puolta tuolla riihessä ponnekkaasti edustaja huovinen ponnekkaasti
sitten otamme vielä yhden vastauspuheenvuorokierroksen ja

edustaja honkonen otti tuossa hetki sitten esille tämän yksityisen suojelurahaston jota on esitetty tämän talon ulkopuolelta millä tavalla ministeri näkee tämän mahdollisuuden lähteä keräämään varoja sektorilta edustaja huoviselle norminpurku uhkaa luontoa mutta siitä huolimattakin kysyn ministeriltä pari norminpurkuasiaa ja myöskin haastan opposition siitä että ei säätelyn purkaminen normien purku millään tavalla kyllä uhkaa luontoa jokainen jokainen työ tehdään harkitusti jätevesiasetuksen järkevöittäminen tuli nyt ja se on tervetullut asia joka pitkälti aiheuttaa päänvaivaa maatalouden puolella onko siellä nyt tehty loppuun asti ne ratkaisut jotka ovat tehtävissä jotta saadaan myöskin kasvinsuojeluaineiden käyttö ilman kovempia rajoituksia viljelijöille ja millä tavalla muuten ympäristöministeriön osalta normien purku sääntelyn keventäminen etenee

arvoisa herra puhemies on aivan totta että suomalaisessa yhteiskunnassa on olemassa normeja joita täytyykin purkaa mutta ovatko ne kaikki sellaisia että normin purkaminen nimenomaan nyt ympäristön kannalta on on järkevää itse olen sitä mieltä että hallitus on tässä menossa aivan liian pitkälle ja tullaan tekemään ratkaisuja jotka paitsi vaarantavat meidän kansainvälisiä sitoumuksiamme joita täällä ministerikin aivan oikein puolusti myöskin tulevat olemaan kansalaisten terveyden kannalta hyvin haastavia tässä viittaan nyt tähän haja asutusalueitten jätevesikysymykseen joka täällä on ollut keskustelussa meillä on ollut asiantuntijoita valiokunnassa jos saa huomauttaa kollegoita tästä asiasta ja lisäksi haluan sanoa että minusta on hyvin iso haaste se että hallitus purkaa sitä lainsäädäntöä jota vaivalla on vuosikymmenten ajan rakennettu suomeen esimerkiksi tällä uusimmalla mrl

kun vanhaksi elää tässä käsiteltiin tätä maaseudun jätevesiasiaa ja nyt sitten olemme saaneet kuulla että suuret laivaristeilijät laskevat kaikki jätöksensä suoraan itämereen ja siitä ei vihervasemmisto ole ollenkaan ollut huolissaan mutta naarvan mummon pissa on kyllä todella atomivoimalaa pyörittävää ainetta kun kerta kaikkiaan kerta kaikkiaan tuntuu itämeri saastuvan mutta kuudentuhannen matkustajan risteilijä ei haittaa yhtään mitään putki auki ja suoraan sonnat itämereen ja te katsotte kädet levällään sitä asiaa missä teidän moraalinne on hyvä viheroppositio eikö teillä ole tolkkua tässä hommassa sitä vertaa kun sitä itseään voi laskea suoraan itämereen ja

ihan pelkkää potaskaa

arvoisa puhemies kyllä se niin on että ympäristönormit suojaavat meidän yhteistä arvokasta luontoamme nyt juuri elämme kuudetta sukupuuttoaaltoa ja minä olen huolissani lahopuusta ja kuukkelimetsistä ministeri tiilikainen sanoitte että suomi

nyt vahvempi kuin vuosiin mikä tietysti on iloinen asia mutta kanta ei vielä ole sellaisella tasolla että se olisi täysin turvassa kysyisin onko nyt verkkokalastuskieltoja laajennettu riittävästi saimaan alueelle niin että kuutit ovat turvassa

tila on noussut monessa puheenvuorossa esiin ja aivan aiheesta ja siinä yhteydessä tämä risteilyalusten vastuuton käyttäytyminen siltä osin kuin ne eivät ole reittiliikenteessä se on todellakin käsittämätöntä toimintaa nyt olisin tässä ehdottamassa lähestulkoon uutta normia tai en ehkä niinkään normia vaan hintaohjailua ja kysyn ministeriltä onko ministeriöllä ja ministerillä halua ja mahdollisuutta selvittää voisiko sellaisille risteilyaluksille määrätä suuremman satamamaksun jotka eivät tyhjennä asiallisesti jätevesiään satamaan kokoomus on tätä ehdottanut ja ehdottaa jälleen minun mielestäni tämä ei ole mikään kokoomuksen asia vaan tämä on nimenomaan ympäristön asia ja itämeren asia eli hintaohjauksella saataisiin semmoinen kannustavuus että se asia kannattaa taloudellisessakin mielessä hoitaa niin että jätteet menevät sinne minne ne kuuluvat

kiitän vielä ministeriä näistä pariisin ilmastokokouksen saavutuksista joilla suomi sai paljon paremman lähtökohdan nyt tälle ilmastokuviolle kuin durbanissa tai kiotossa konsanaan myös talvipaketissa me pärjäsimme kohtuu hyvin mutta toivon ministerille voimia ja ja kestävyyttä myös sitten kun tulee ensi kesä siihen mennessä täytyy saada lulucf ja myös sitten hiilinielut kohdalleen mitä ympäristöministeriön toimialalla on nämä hyvinvointia ja kilpailukykyä tukevat asumisolot miellyttävät minua kovasti ja varsinkin tämä tekstiosa että alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään enemmän huomiota alueiden erilaisuuteen erilaisten asuinympäristöjen vahvuuksiin ja maaseudun tarpeisiin meillä on ihan riittävästi sitä byrokratian hallintaa ollut ja hallitsevia virkamiehiä jotka ovat estäneet tällä hetkellä maaseutuasumisen ja maalle rakentamisen jotenka tämä kaavoituksen ja rakentamisen byrokratian kevennys on hyvä asia ja toivon todellakin että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen etenee myös ensi vuoden aikana mukavasti

jotkut muut kollegat jo puhuivat siitä että samanaikaisesti kun hallitus on asettanut hyvin isot hakkuidenlisäystavoitteet toisaalta sitten suhteellisesti ottaen kaikkein rajuimmin ollaan leikkaamassa metsäluonnon suojelurahoja rinnastaisin tämän siihen mitä monet ovat puhuneet puurakentamisesta puurakentaminenhan on taloudellisesti hyvä siinä mielessä että siinä saadaan puulle paljon parempi kilohinta kuin esimerkiksi biopolttonesteessä tai paperissa ja lisäksi puurakennukset ovat hiilivarastoja sitoma hiili säilyy niissä pitkään vihreät ovat esittäneet hallituspuolueet eivät sitä ole vielä hyväksyneet mutta toivon että jatkossa hyväksytään se ajatus että asuntorakentamisen käynnistysavustukset annetaan korotettuina silloin kun talo ollaan tekemässä puusta

että on sovittu erilaisista toimenpiteistä silloin kun siihen on ollut tarvetta kysyn vielä kerran ja toivon että ministeri vastaa voitteko luvata että rannikko pohjanmaan kasvavaan merimetso ongelmaan puututaan yhtä tehokkaalla tavalla kuin satakunnan seudulla tehtiin

arvoisa puhemies tässä on keskusteltu näistä rahoista ja on aivan totta että kun metsien monimuotoinen käyttökin lisääntyy niin silloin myös metsien monimuotoisuudesta täytyy huolehtia kyllähän se että me pystymme biomassasta puun sivuvirroista tekemään nykypäivänä lähes mitä tahansa taloja rakennuksia bensaa energiaa muovia kankaita on suomelle hurja hurja mahdollisuus se heikennys mikä metso rahoihin on on kohdentunut ja kohdentunut etenkin tänne etelä suomen alueelle on tietenkin mittava pohjoisessahan tämmöistä ongelmaa ei ole kun osassa kunnista on jopa kahdeksankymmentä prosenttia suojeltu se kansallinen hakkuutavoite kestävä hakkuutavoite on määritelty itse asiassa jo aikaisemmin edellisen hallituksen toimesta meillä on ihan hyvät mahdollisuudet myös syke ja luke ovat sitä mieltä että se kestävä hakkuutavoite pystytään saavuttamaan jos metso rahoista huolehditaan luuletteko että kehysriihessä tai puolivälitarkastelussa tähän saadaan

vesien ja ympäristönhoidon edistämisen momentille myönnettiin määrärahoja tutkimus ja hankeavustuksiin joilla edistetään uusien tekniikoiden testausta käyttöönottoa sekä hyvien käytäntöjen soveltamista valtiovarainvaliokunta pitääkin mietinnössään tarpeellisena että määrärahoja osoitetaan vesienhoidon käytännön toimenpiteisiin kärkihankkeen kiertotalouden läpimurto vesistöt kuntoon mukaisesti arvoisa puhemies olen erittäin iloinen että ympäristöministeriön kärkihankerahoitusta on myönnetty kolmelle lahden seudun vesistöjen tilaa parantavalle hankkeelle vesijärvisäätiö ja säkylässä sijaitseva pyhäjärvi instituutti saivat kaksisataatuhatta euroa ympäristöministeriöltä vesien tilan parantamista tukeviin toimenpiteisiin vesijärvi ja sen vesistöjen kunto ovat meille päijäthämäläisille erityisen tärkeä asia sen eteen on jo vuosia tehty suojelutyötä kiitos ministeri tiilikaiselle työ jatkuu
herra puhemies olin ihan tyytyväinen tuohon ministerin vastaukseen siitä että hallitus on huomannut tämän sähköautojen positiivisen vaikutuksen co päästöjen laskutavoitteeseen ja niin edelleen meillä on tällä hetkellä kaksi pilkku viisi miljoonaa polttomoottorilla käyvää autoa joidenka osalta päästöjä ollaan eri keinoin pyritty laskemaan ja ja hyvä niin mutta kuitenkin haluan nostaa edelleenkin esiin tämän latausverkostojen tarpeellisuuden se on kuin vanhalle rooman valtakunnalle ja tieverkon rakentaminen näille sähköautoille sähköautoille latauspisteiden verkosto on äärimmäisen tärkeä jotta autolla päästään liikkumaan työpaikan kodin harrastusten ja muiden matkakohteiden välillä sen kautta haluankin kannustaa hallitusta rakentamaan mahdollisimman joutuisalla aikataululla selkeän ymmärrettävän sähköautoilua edistävän edistävän strategian tai ohjelman jolla määriteltäisiin niin sähköautojen käyttäjille mahdollisille hankkijoille kuin autojen maahantuojillekin ymmärrettävä kokonaisuus jonka päälle voidaan luoda vapaata liikennettä

arvoisa puhemies täällä sivuttiin saimaannorpan tilannetta ja niitä toimia joita sen osalta on käynnissä haluaisin kysyä ministeriltä minkälaisiin toimiin hallitus on ryhtymässä uhanalaisen järvilohen osalta tämä ei ole ollut juurikaan esillä vaikka järvilohi on vielä huomattavasti kriittisemmässä tilanteessa kuin saimaannorppa joka on ollut enemmän esillä järvilohen elinympäristöä ovat kovasti ahdistaneet tietenkin padot mutta myös erittäin huolestuttava salakalastus joka on erittäin yleistä minkälaisia toimia on suunnitteilla että salakalastukseen voidaan puuttua nykyistä paremmin ja uhanalaisen järvilohen tilannetta parantaa

arvoisa puhemies täällä onkin puhuttu puurakentamisesta ja puun käytön lisäämisestä ja on todella hyvä asia että hallitus etenee myös tässä meillä voidaan kestävällä tavalla hakata noin kaksikymmentä miljoonaa mottia enemmän vuodessa nimenomaan kestävän kasvun suunnitelman mukaisesti ja jos metsät saadaan ne nykyään ovat niin tämä määrä voisi olla enemmän mutta vielä tähän suojeluun liittyen metso ohjelmahan aloitettiin keskustan aloitteesta kaksituhatta luvun lopulla erään edustaja tiilikaisen ja vielä tällä viikolla suomen pitkäaikaisimman naisparlamentaarikon sirkka liisa anttilan aloitteesta ohjelma on ollut meille tärkeä toki siihen tarvitaan lisärahoitusta myöhemmin mutta haluamme että tämä ohjelma ehdottomasti jatkuu mikä on ollut hienoa niin suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi on hyvä että valtio lähtee nyt kannustamaan yksityisiä metsänomistajia ja yrityksiä suojelemaan omia metsäalueitaan tai suoalueitaan ja valtio sitoutuu sitten omilta alueiltaan vastaavan määrän suojelemaan tietyn tietyn rajan mukaisesti nämä ovat hyviä aloitteita tiedustelisinkin onko tämä etenemässä suunnitelman mukaan

arvoisa puhemies joillakin edustajilla on vähän vaikeuksia perustaa puheenvuorojaan tietoon kestävässä kehityksessä kaikki tavoitteet siitä että ihmisen koko toiminta taloudellinen toiminta ja muu toiminta on ympäristön kantokyvyn rajoissa on olennaista korjata kuntoon kaikissa kysymyksissä sitten teollisuudesta maataloudesta yhdyskuntien päästöistä muusta vesiensuojelusta ja tässä ei asetella eri päästöjä vastakkain toisiaan vastaan että tuo on paha päästö tämä on kiva päästö koska meidän kannattajamme aiheuttavat sen saisivat katsoa peiliin ne edustajat jotka asettavat tällaista epäreilua vastakkainasettelua tässä keskustelussa

huoli on yhteinen niin kuin tässä on tullut esille olemme kuitenkin näiden valintakriteereiden kautta pystyneet suojelemaan arvokkaita metsiä sen kautta omassa esittelypuheenvuorossani jätin pienelle huomiolle tai itse asiassa kokonaan pois tämän asuntorakentamisen aran lisärahoitusta lukuun ottamatta

kiitos puhemies ennen kuin asiat vievät mennessään niin haluan myös kiittää eduskuntaa ja asianomaisia valiokuntia hyvästä yhteistyöstä omasta puolestani on ollut ilo viedä suomen ympäristöasioita eteenpäin tässä hakanen honkonen ja jarva kyselivät vapaaehtoisen metsänsuojelun eteenpäinviennistä meillä on tulossa tämä suomi sata kampanja missä metsänomistajat voivat antaa lahjan isänmaalle suojella palan metsää valtio tulee siihen vastaavalla panoksella mukaan ja sitten tämä ajatus siitä että meillä olisi suojelurahasto mihin kansalaiset

lopussa asiaa kestävästä kehityksestä että se on meidän kaikkien asia ja ja siitä täytyy laajasti kantaa huolta sitä joskus normit vievät eteenpäin mutta sitä vie myös moni muu asia eteenpäin tässä jotkut teistä kantoivat huolta maankäyttö ja rakennuslain muutoksista että meneekö nyt huonoon suuntaan oikeastaan nuo muutokset mitä siellä tapahtuu paljolti koskettavat maaseutua maakuntia haja rantoja ja kun itse olen tätä maata ja maailmaa katsonut niin käsittääkseni suomessa maaseudulla ongelma ei ole se että siellä rakennettaisiin liikaa vaan siellä rakennetaan tällä hetkellä liian vähän eli jos puhutaan siitä että maakuntien täytyy pystyä omia vahvuuksiaan hyödyntämään niin meidän täytyy myös antaa välineitä heille ja siitä on kyse tässä maankäyttö ja rakennuslain muutoksessa missä ei ympäristöä eikä mitään muitakaan asioita nyt uhrata mitä mitä tulee siihen rakennetaanko nyt sitten maalle vai taajamaan ja kummassa se hiilijalanjälki on iso niin aika monta kertaa käy näin että haja asutusalueille rakennettaessa on helppo hoitaa esimerkiksi se suuri hiilijalanjäljen aihe eli lämmitys uusiutuvilla ja välttyä siltä hiilijalanjäljeltä sitä mukaa sähköautoilu ja biopolttonesteitten käyttö etenevät mitkä tavoitteet siis tukevat toisiaan mitä enemmän meillä on sähköautoja sen korkeammalle meillä on mahdollisuus nostaa se jäävien polttomoottoriautojen biopolttonesteosuus eli molempia kannattaa edistää niin myös liikkumisen tuoma hiilijalanjälki sitä kautta pienenee sen sijaan meillä on ollut suurilla kaupungeilla todella paljon vaikeuksia päästä eroon siitä ilmaston kannalta kaikkein raskaimmasta polttoaineesta eli hiilestä eli kestävää kehitystä on myös se että osataan elää luonnon kanssa riippumatta siitä ollaanko kaupungeissa vai maalla ja nyt kun edustaja niinistö palasi saliin toistan kiitokseni puheenvuorosta koskien kestävää kehitystä ja sen monia ulottuvuuksia saimaannorppa ja järvilohi saimaannorpan suojelu etenee hyvin nuo rajoitukset ovat osoittaneet tehonsa jos uusia pesimäalueita ilmenee niin totta kai pesän ympärille kuuttien suojaksi sitten tulee verkkokieltoalue järvilohen suojelussa puolestaan hallituksen kärkihankkeessa uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseksi missä on useita pilottikohteita moni niistä palvelee itse asiassa tätä järvilohen tulevaisuutta

en tiedä kuinka iso ongelma salakalastus on mielestäni vielä suurempi ongelma on siinä että saadaan niitä lisääntymisalueita kuntoon ja saadaan mahdollisuus järvilohelle lisääntyä mutta totta kai kalastussäännöt on tehty noudatettaviksi vielä sananen

energiasta tai otetaan oikeastaan tuo puurakentaminen siinä se esitys siitä voiko valtiovalta myös antaa kannusteita minkä edustaja hassi otti esille on niin ikään tutkimisen arvoinen että voidaanko puurakentaminen asettaa sillä tavalla etusijalle nyt se mitä on tehty ja viimeisin asetusmuutos mikä lähti lausunnoille koskee tätä että palomääräykset viimein muutetaan sillä tavalla että ei tarvitse kaksinkertaista paloturvaa olla puurakenteellakaan että jos kerrostaloissa on sprinklerit ei tarvitse kipsilevyllä peittää puurakenteita tulipalon pelosta koska siihen pelkoon ei ole mitään aihetta tämä norminpurku varmasti edistää puurakentamista ja ja olkoon esimerkki siitä hyvin hyödyllisestä normien purkamisesta edustaja karimäen puheenvuoroa vielä kommentoin lahopuuta paitsi metson kautta myös käytännön metsätaloustoimin edistetään ja tämä pyöreän pöydän prosessi missä ympäristöjärjestöt maanomistajat ja metsäteollisuus ovat yhdessä pohtimassa niitä käytännön keinoja millä pystytään lahopuuta edistämään on sitä oikeaa ja tervetullutta työtä ja sitä aion omalta osaltani viedä eteenpäin niin paljon kuin ennätän

no niin sitten menemme puhujalistaan

arvoisa puhemies arvoisa ministeri täytyy kyllä sanoa että

monimuotoisuudelle niin sitten keskitytään vastaamaan helsingin kaavoituspäätöksillä jos ministeri on aiheeseen tutustunut niin tietää että siellä on hyvin tiukat linjaukset siitä miten luonnon monimuotoisuuden turvaaminen pitää ottaa huomioon tämä on minusta hyvin erikoista että vältellään kantamasta vastuuta omasta politiikasta niin että naljaillaan toistuvasti helsingille ministeriltä toivoisi asiallista vastuunkantoa näissä tilanteissa ehkä kuitenkin pitäisi mennä takaisin siihen mitä alun perin piti sanoa arvoisa puhemies minä itse kuitenkin ajattelen että meidän tehtävämme täällä on varmistaa että meidän upea arvokas luonto säilyy niille jotka tulevat tänne meidän jälkeemme kuten aikaisemmin debattipuheenvuorossani totesin suomi on sitoutunut noudattamaan ykn biodiversiteettisopimusta jonka mukaan meidän on pysäytettävä luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen mennessä se tarkoittaa että meidän metsistä olisi suojeltava vähintään seitsemäntoista prosenttia tähän tavoitteeseen on vielä todella pitkä matka sillä puustoiltaan hyväkasvuisista metsistä on vain viisi prosenttia suojeltu ja etelä suomessa suojelutilanne on vielä huomattavasti heikompi täällä vain kaksi prosenttia metsistä on suojeltu luonnonsuojelusta leikkaaminen nämä massiiviset leikkaamiset samaan aikaan hallituksen biotaloustavoitteiden ja kasvavien hakkuutavoitteiden kanssa vaarantaa meidän luonnon tulevaisuuden suomea entistä kauemmas näistä monimuotoisuustavoitteista joihin me olemme sitoutuneet arvoisa puhemies kaksi kolmasosaa meidän maan metsäluontotyypeistä ja puustoisista suoluontotyypeistä on uhanalaisia uhanalaisista lajeista yli kolmannes elää ensisijaisesti metsissä ja juuri sen takia näistä metsistä puhuminen on niin tärkeää luonnonsuojelualueiden hankintaan on lähes neljäkymmentä prosenttia vähemmän rahaa kuin vuonna kaksituhattaviisitoista näin valtava leikkaus saa aikaan sen ettei meidän suojeluohjelman tavoitteita tulla saavuttamaan edes niihin uusiin määräaikatavoitteisiin mennessä minusta on hyvä että metso ohjelmaan lisättiin rahaa koska metsohan on juuri se ohjelma joka on saanut kaikista laajinta kannatusta niin metsäteollisuuden riveistä kuin luonnonsuojelijoitten riveistä on hienoa että tämän tärkeän hyvän ohjelman arvo tässä eduskunnassa

meidän kaunis luonto säilyy myös niille jotka tulevat tänne meidän jälkeen
debattia emme käynnistä uudelleen mutta lienee kohtuullista että ministeri tiilikainen saa minuutin vastauspuheenvuoron arvoisa
puhemies koska täällä tulee muutama kymmentä puheenvuoroa ja sitten niihin täytyy muutamassa minuutissa vastata niin joskus joutuu tiivistämään mielestäni se ei ole edustaja kari naljailua te äsken puhuitte vetoavasti täältä että meidän täytyy suojella luonnon niin meidän täytyy jos minulla omalla maatilallani on ruokolahdella idänuunilinnun reviiri niin ilman mitään metso ohjelmia olen jättänyt sen kyseisen alueen käsittelemättä omaksi ilokseni koska nautin siitä jos tämmöinen indikaattorilaji mikä kertoo luonnon monimuotoisuudesta ja ja metsän tietyistä rakennepiirteistä

siihen rakenneta kerrostaloja päälle tämä ei ole naljailua meillä molemmilla on vastuu me molemmat voimme tehdä sen mitä voimme mitä tulee uusiutuvan energian tavoitteisiin niin ei naljailla nyt yhtään siitä missä päin maailmaa on helppo muuttaa hiilestä uusiutuvalle tukholmassa yhdeksänkymmentä prosenttisesti kaukolämpö toimii uusiutuvilla toivon että helsinki pääsee siihen samaan mahdollisimman nopeasti monessa suomen maakuntakaupungissa tämä muutos on tehty ja uskon että helsinki pystyy siihen haluan kannustaa helsinkiä siihen

kuten sanoin mitään laajempaa debattia mutta edustaja karille myönnän vielä vastauspuheenvuoron ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies kuten ministerille totesin aikaisemmin keskuspuiston kaavoituksessa on tehty todella tiukkoja luontorajauksia nimenomaan näiden uhanalaisten lajien perusteella ja nämä rajaukset ovat vihreät vieneet läpi jos puhutaan tästä helsingin energiaratkaisusta joka on keskustan lempilapsi koska tuntuu että se on te mielellään täällä puhutte niin nimenomaan vihreät on vienyt läpi hanasaaren hiilivoimalan sulkemisen ja jos hallituspuolueet olisivat tukeneet niin me jo tänä päivänä myös salmisaaren hiilivoimalan mutta ikävä kyllä hallituspuolueilta ei ole tähän tukea tullut mutta on se vähän erikoista että aina kun täällä puhutaan maanlaajuisista ratkaisuista niin huomio viedään helsingin kysymyksiin kun vastuulla on koko maa

arvoisa herra puhemies suomen luonto kiittää maan hallitus on päättänyt suomen satavuotisjuhlapäätöksenään perustaa kansallispuiston suomussalmelle hossaan ja kuusamon julman ölkyn alueelle tämä on yksi niistä parhaimmista luonnonsuojelupäätöksistä joita tämä hallitus on nyt alkumetreillänsä tehnyt

olemme siis maailmanlaajuisten asioitten ääressä vakavien asioitten ääressä päästöjen vähentäminen koskee meitä kaikkia niin henkilökohtaisesti kuin myöskin kansallisesti olemme siis sitoutuneet näihin tavoitteisiin ja se tarkoittaa sitä että että maan hallituksen tämän istuvan hallituksen on näytettävä esitettävä kansalliset toimet mihin me ryhdymme jotta päästöjä saataisiin vähemmäksi eduskunnan salissa on tänään puhuttu sähköautoista se on yksi sektori jolla liikenteen erilaiset vaihtoehtoiset polttoaineet tulevat kyseeseen liikenteelle on kasaantunut todella iso päästövähennystavoite ja sähkö on yksi niistä vety ja kaasu myöskin mukana jotka tulevat mullistamaan nykyisten polttomoottoreitten aikaa ministeri berner otti vastikään vastaan työryhmän ehdotuksen siitä miten sähkö vety ja kaasuautojen lataus ja jakeluverkosto suomessa tulisi toteuttaa ja ministeri vastasi siihen että kysyntään vastataan varmaan kun kun tarjonta lisääntyy elikkä kun kun autoja tulee tulee lisää mutta mutta työryhmän ehdotus oli että että markkinaehtoisesti näitä latauspisteitä tultaisiin rakentamaan ympäri suomen

päästöjen vähentämisen rinnalla myöskin se että biotalous kiertotalous otetaan tosissaan teknologiaa on paljon suomessa vietävissä jo nyt maailmalle meidän metsämme kasvavat enemmän kuin niitä käytämme ja hakkaamme ja siksi puusta on moneksi puun sivutuotteita kannattaa polttaa mutta ennen kaikkea puun jalostusarvo on suomelle tulevaisuudessa tärkeä ministeri tiilikainen on erittäin tiitterästi käyttänyt puheenvuoroja suomen metsien metsien merkityksestä nielukysymyksessä vain kasvava puun osa sitoo päästöjä joten meidän on erityisen tärkeää pitää huolta siitä että meidän metsämme kasvavat ja voivat hyvin siksi jokaisen metsänomistajan henkilökohtainen luontoteko on se että että tehdään tehdään ja hoidetaan suomen metsiä hyvin arvoisa puhemies otinkin esille jo debatissa sen että metsähallituksen luontopalveluille tulleet lisämäärärahat tulevat tarpeeseen kansallispuistot retkeilyalueet luonnonpuistot ja erämaa alueet siis olemassa olevat alueet tarvitsevat erittäin paljon nyt varaa siihen että että ne pidetään hyvässä hyvässä kunnossa perämerellä on yksi helmistä iin röyttä jonka laiturialueet ovat käyttökiellossa se on yksi parhaimmista oulun seudun alueen retkeilykoh teista saarista ja toivon että esimerkiksi tämä matkailu retkeilykohde saa tulevina vuosina metsähallituksen luontopalveluilta kunnostusmäärärahaa ja pääsemme nauttimaan taas ja jälleen kesäisin erityisesti tämän saaren

arvoisa puhemies

ikään kuin ihanteellisesta asiasta jota hyvät ihmiset ja hyvät yhteiskunnat tekevät vaan meidän on hyvä ymmärtää että ilman luonnon monimuotoisuutta koko sitä elämän hyvin moninaista kudosta jota mekin olemme osa meitäkään ei olisi ja kun me tätä luonnon monimuotoisuuden kudosta heikennämme heikennämme myös ihmislajin tulevaisuuden selviämismahdollisuuksia

toistan sen mitä debatissa jo jo totesin että kun hakkuutavoitteita kasvatetaan niin vastaavasti pitäisi tehostaa myöskin metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua mutta hallitus on tekemässä ihan eli leikkaamassa juuri metsäluonnon suojelurahoja suhteellisesti enemmän kuin mitään muuta kohtaa budjetissa jopa rajummin kuin kehitysyhteistyötä suhteellisesti taloudellisesti mielestäni olisi järkevää se että meidän metsien taloudellisessa hyödyntämisessä ottaisimme pääsuunnan siihen että koettaisimme saada käytetystä puusta paremman hinnan kuutiometriä tai kiloa kohti ja kuten debatissa sanoin puurakennukset ovat siinä mielessä paljon parempi asia kuin paperi tai tai puun energiakäyttö ja vielä parempiahan ovat monet uudet puutuotteet mitä käytetään kemianteollisuudessa ja jopa lääketeollisuudessa ja uudet materiaalit kuten esimerkiksi biomuovit toinen pointti on suhtautuminen ympäristöjärjestöihin nythän tämä hallitus on purkamassa ympäristöviranomaisten ympäristöhallinnon toimivaltaa sitä on osittain jo tehty ympäristöministeriön osalta ja eduskunnassa käsittelyssä oleva maankäyttö ja rakennuslain muutos jatkaa tätä purkamista alueellisten ympäristöviranomaisten osalta tämä tarkoittaa sitä että esimerkiksi kaavojen laillisuusvalvonta paljon suuremmassa määrin kuin aikaisemmin kansalaisten ja ympäristöjärjestöjen harteille kuitenkin hallitus on leikannut ympäristöjärjestöjen määrärahoja kahdellasadallaseitsemälläkymmenellätuhannella eurolla vihreät esittävät tämän leikkauksen peruuttamista eli samansuuruista lisäystä näihin rahoihin valtiovarainvaliokunta esittää lisäystä metsästäjäliitolle en tätä lisäystä mitenkään vastusta enkä mitenkään kyseenalaista sitä etteikö metsästäjäliitto tekisi myös merkittävää ympäristötyötä mutta jos ajatellaan ympäristöjärjestöjen roolia ympäristöä koskevien lakien toteutumisen valvojana niin tässä yhteydessä metsästäjäliitto ei kyllä ole mikään paras esimerkki tässä maassa vaan esimerkiksi luonnonsuojeluliitto

monet muut ympäristöjärjestöt ovat siinä paljon ansioituneempia metsähallituksesta sananen tuossa keskustelussa jo tuli esille se että kansallispuistojen määrä on lisääntynyt ja on tervetullutta että saamme hossaan suomen satavuotisjuhlakansallispuiston kolmessa vuodessa eli vuodesta kaksituhattakaksitoista vuoteen kaksituhattaviisitoista kansallispuistojen kävijämäärä on noussut peräti neljänneksellä tutkimusten mukaan viime vuonna kansallispuistossa kävijöiden rahankäytön tulovaikutukset alueilla olivat yli miljoonaa eli toisin sanoen se raha mitä metsähallitukselle annetaan kansallispuistojen ja niiden erilaisten palvelurakenteiden hoitoon on aluepoliittisesti erittäin hyvin käytettyä rahaa ja lopuksi arvoisa puhemies olen iloinen kaikista niistä puheenvuoroista joita tässä keskustelussa on käytetty siitä että meidän pitää saada kunnollinen latausverkosto sähköautoille

arvoisa herra puhemies näin ensinnä haluan kiittää vihreää

hyökkäsitte tässä maaseudun jätevesiasetusasiassa maaseudun ihmisten kimppuun ja uhkasitte ja pelottelitte ihmisiä edustaja hassi kunnostautui tässä asiassa ympäristövaliokunnan puheenjohtajana koko itämeri pilaantuu kun ne maaseudun jätevedet valuvat tuonne itämereen ja pilaavat koko maailman kyllä aikaisemmin naarvan mummon pissa kamalaa myrkkyä on sillä varmaan ydinvoimalakin viikkotolkulla pyörisi kun se tuntuu vaikuttavan tänne itämereen asti mutta silmät te ummistatte aivan sokeasti valtavat jättiristeilijät joita helsinkiin toivotaan koko ajan lisää laskevat kaikki tavaransa suoraan itämereen samaan aikaan te hyväksytte hiljaa sen että pukinmäen vedenpuhdistamosta joka kevät satojatuhansia kuutioita sitä ihteään lasketaan vantaanjoen kautta

se ei teitä häiritse yhtään minä kiitän teitä tästä erinomaisesta paljastuksesta minkä te teitte siitä mikä teidän motivaationne on tehän paljastitte juuri tälle salille ja koko suomen kansalle että teidän tehtävännehän on käyttää ympäristöpolitiikkaa maaseudun tappamiseen hyvin selkeä homma pannaan sellaiset säännöt pystyyn että maaseudulla asuminen kerta kaikkiaan tehdään mahdottomaksi ja keskitetään kaikki tänne kuinka monta miljardia euroa edustaja myller vielä haluaa maksaa asumistukea tähänkin kaupunkiin meillä menee seitsemän miljardia euroa tänä päivänä työttömyyteen ja kaksi miljardia euroa asumistukeen jatkuvasti nousevat hinnat ja jos keskitetään niin yhä enemmän nousevat hinnat ja yhä enemmän maksetaan asumistukea ympäristöministeriön ympäristöministeriön pääluokan kauttahan ne edelleen kuinka monta miljardia edustaja myller vielä haluaa keskittää tässä maassa minä kysyn nyt teiltä se on juuri näin että sitten kun mennään asiaan niin teillä vaihtuu levy niin kuin on vaihtunut jätevesiasetuksessa kaksikymmentäkahdeksan kertaa te ette muista enää itsekään mitä olette puhunut onko teiltä muisti mennyt vai onko omassatunnossanne varsinkin jätevesiasetuksen kokoinen reikä edustaja hassi tästä on loistava esimerkki minä kiitän teitä että te toitte tässä keskustelussa esille mitä te maaseudun ihmisistä ajattelette ja mikä on teidän poliittinen tavoitteenne lämmin kiitos siitä

hyväksyminen on siirretty maakuntavaltuustoille ympäristöministeriö on ajamassa sinne ujuttamassa tällaista käsitettä kuin vihervyöhyke viheryhteys siitä ollaan nyt tekemässä tapaus kontiolahti ja kaikki tietävät sen tapauksen edustaja myller ainakin siellä on nyt asemakaava pantu jumiin sen tautta että luotiin tämmöinen käsite kuin viheryhteys ja sillä perusteella valittavat luontojärjestöt nyt että kaavaa ei saa hyväksyä saatiin rakentaminen pysäytettyä että saadaan maakuntakeskus kasvamaan vieläkin suuremmaksi nouskaapa lentokoneeseen rakkaat ystävät ensi kesänä ja katsokaa missä se viheryhteys on kontiolahden taajaman yli melkein lentää huomaamattaan näkemättä ollenkaan mitään muuta kuin vihreää metsää viheryhteys pelottelette että kohta viheryhteys katkeaa se ainut yhteys mikä katkeaa on loogisen ajattelun kyky kun te maaseudun ihmisiä ajattelette toivoisin että jonain päivänä järki voittaisi teidänkin ajatusmaailmassanne kolmas asia saimaannorpasta on tässä talossa puhuttu paljon joten katsokaapa ympärillenne saimaannorppa on aivan uniikki laji ja se tulee säilyttää olen sata prosenttia samaa mieltä mutta mitä tämä nykyinen ympäristöpolitiikka tekee meillä on metsäpeura joka on todella uhanalainen ja joka varmasti tulee kuolemaan sukupuuttoon seuraavien viiden vuoden aikana susia te suojelette hirmuisella innolla niitä on niin metsäpeurat kuolevat suomessa sukupuuttoon suomenselän alueella oleva populaatio ja kuhmossa oleva populaatio kaksi porukkaa on kohta syöty loppuun ja teitä se ei häiritse ollenkaan mutta valtavaa määrää susia pitää suojella kyllä tässä logiikka on jossakin kaukana jos en näe edes horisontissa missä se teidän logiikkanne on joka tapauksessa arvoisa herra puhemies lopuksi kun pitää taas lisätä kansallispuisto tai luonnonsuojelualue tai joku suojelualue sinne tai tänne eihän me sataa prosenttia voida suojella ei suomen metsien käyttö uhkaa suomen metsiä sitä uhkaa tuo teidän vihervasemmistolainen asenteenne jolla olette tuhoamassa suomalaisen metsienkäytön ja sitä kautta olette aiheuttamassa sen että tämän maan elintaso laskee ja mitäs sitten tehdään pyöritelläänkö sitten peukaloita ja pyydetäänkö apua noilta suurilta rahalaitoksilta epäilenpä että me emme ole kovin houkutteleva kohde sinä päivänä olisi kyllä pikkuhiljaa viimein syytä huomata että meillä suomessa on asiat hyvin metsätalous osaltaan ja monta muuta asiaa osaltaan mutta te joka paikassa olette lyömässä kapulaa rattaisiin milloin jätevesiasetuksella milloin kaavoituksella milloin erilaisilla suojeluohjelmilla ja uhanalaisilla lajeilla vaikka te ette näköjään itsekään tiedä missä se uhanalainen laji on suojelkaa nyt edes se metsäpeura aloitetaan siitä

arvoisa puhemies pahoittelen kuulijoille että tässä mennään nyt matalammalla profiililla mutta teen parhaani me puhumme ympäristöasioista ne ovat tärkeitä asioita ja niihin liittyy monta näkökulmaa ensinnäkin tästä metso hankkeesta vielä ympäristövaliokunnassa tehtiin hyvin yhteneväisessä hengessä töitä asian eteen valitettavasti ihan se kolme miljoonaa euroa mitä esitettiin ei mennyt lävitse hyvä että kuitenkin kaksi me teimme siinä niin tarkkaa työtä että me pyysimme lisäselvityksiä ministeriöltä haluttiin tietää tarkalleen mikä on se summa jotta pysymme sillä uralla että se vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi asetettu tavoite toteutuu ja se summa oli kolme miljoonaa euroa no paineet kasvavat tulevaisuudessa metso ohjelma on hieno ohjelma siihen sisältyvät metsä suojelu ja vapaaehtoisuus tässä salissa on ehkä yksi ihminen joka ei ihan täysin rinnoin sitä kannata mutta hänkin toivottavasti ehkä myöhemmin metsähallituksen metsähallituksen julkiset hallintotehtävät nousivat myös esiin suojeltavien alueitten pinta alat hehtaarit nousevat mikä on sinänsä hyvä asia harmillista on se että kun näitä alueita pitäisi hoitaa niin siihen tarvitaan tietysti lisää rahaa nyt tilanne on se että hehtaaria kohti eurot laskevat ja niin ei tietysti voi kovin pitkään olla saimme valtiovarainvaliokunnassa sinne pienen lisäyksen euroa joka on tämmöinen henkinen kädenojennus tuossa repliikissä aikaisemmin puhuin autiotupaverkostosta meillä on karkeasti noin viisisataa autiotupaa ja merkittävä osa niistä viidestäsadasta on veloituksettomia siis ne ovat kansalaisten vapaassa käytössä tämä on aivan poikkeuksellista että jossain maassa on luonnossa valtion ylläpitämä

jota voi käyttää veloituksetta se on todella hienoa ja niin kuin sanoin jos lindtman lupasi tarjota kahvit tuolla minä tarjoan kahvit julman ölkyn päässä ensi kesäkuussa hossan kansallispuistossa ja sitten siirrynkin tästä hossan kansallispuistoon se on meidän neljäskymmenes kansallispuisto todella upea alue täällä on puhuttu luonnon taloudellisista vaikutuksista kansallispuistot joidenkin tutkimusten mukaan tuottavat yhtä euroa vasten kymmenen euroa rahaa takaisin alueelle se on merkittävä merkittävä lisä työllisyydelle ja alueen elinvoimalle ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi hossaa suomussalmi kuusamo alueella näitä työpaikkoja todellakin tarvitaan hossan kansallispuistoa kannattivat oikeastaan kaikki yrittäjät kunta kuntalaiset eli siinä suhteessa oikein hyvä porkkalaan saatiin viisisataatuhatta euroa aikaisemmin joten myös se on kyllä hyvä asia sitten viimeisenä nostan esiin asian hieman kaukaa ehkä tuntuu siltä mutta meillä on tämä sote ja maakuntauudistus työn alla ja siihen liittyy semmoinen merkittävä näkökulma nimenomaan asumisen näkökulma eli kun sote kulut sosiaali ja terveyskulut ovat aikaisemmin kohdistuneet kuntaan niin jatkossa tämä yhteys katkeaa ja kulut siirtyvät maakunnan vastuulle kunnat ovat houkutelleet uusia asukkaita varsinkin sellaiset kunnat jotka ovat kärsineet muuttotappioista väestökadosta ovat houkutelleet uusia asukkaita mutta se ei ole helppo tehtävä nyt tämä tehtävä helpottuu ja nimenomaan kannattaa kiinnittää huomiota mikä on mahdollisuus hankkia entisiä entisiä kunnan asukkaita jotka ovat eläköitymässä ennen heitä ei sinne kuntaan takaisin haluttu koska pelättiin niitä sosiaali ja terveydenhoitokuluja joita nämä eläköityvät ihmiset sitten tuovat mukanaan mutta jatkossa he eivät tuo sinne kuntaansa niitä kuluja vaan he tuovat eläkkeensä ja lisäävät ostovoimaa ja väkilukua ja toiminnallisuutta ja ja yhteisöllisyyttä siellä kunnassa tämä on semmoinen asia jota kuntien kannattaa miettiä jollakin tapaa lähtee toimimaan niin samallahan se tietysti helpottaa pääkaupunkiseudun hintapainetta ja asuntopulaa jos pääkaupunkiseudulta muuttaa syrjemmälle niin saa siitä vapautuvasta asunnon hinnasta eläkkeen jatkoksi merkittävän summan jota jota voi sitten käyttää omaksi hyväkseen

puhemies ajattelin tässä toisessa puheenvuorossani jatkaa vielä hieman suomalaisista metsistä nimittäin ympäristöministeriön hallinnon alalla on ensi vuonna tulossa paitsi erittäin tärkeitä budjettikirjauksia myös erittäin isoja toiminnallisia jotka liittyvät myös kansainväliseen lainsäädäntöön ja siihen miten pohjoiset metsät huomioidaan sitten eurooppalaisissa pöydissä myös hiilinieluna valitettavasti meillä on siellä vähän kirittävää takamatkalta esimerkiksi durbanin ilmastokokouksesta mutta olen kyllä luottavainen että ympäristöministeri pystyy muiden metsäisten maiden kanssa myös nämä laskentakriteerit kääntämään suomelle senkaltaisiksi että meidän metsämme sitovat hiiltä sen sijaan että päästäisivät sitä suomessahan on metsiä hoidettu erittäin järjestelmällisesti jo lähemmäs sata vuotta ei tietääkseni juuri missään maassa ole tällaista perinnettä metsämme kasvavat jatkuvasti käytetään ja pystymme käyttämään niitä erittäin kestävästi erilaisissa asioissa viime vaalikaudella hyväksyttiin kansallinen metsästrategia jossa määriteltiin että metsien kestävä hakkuutaso on siellä noin kahdeksankymmenen miljoonan kuution luokkaa tällä hetkellähän metsiä hyödynnetään kuusikymmentäviisi miljoonaa kuutiota niin että siinä on noin parikymmentä miljoonaa kuutiota vielä kasvunvaraa myös kestävästi myös suomen ympäristökeskus ja luonnonvarakeskus ovat todenneet että tämä on aivan kestävä tavoite kunhan sitten huolehditaan myös metsien monimuotoisuudesta nimenomaan näiden metso rahojen kautta ja tämä koskettaa ennen kaikkea etelä suomen

arvoisa puhemies edustaja hoskonen piti täällä pöntössä melko railakkaan

rakastan myös isänmaan luontoa luonnontilaisten soiden osuus maamme soista on olemattoman pieni sillä valtaosa soistamme on ojitettuja vapaasti ja luonnontilaisena virtaavia vesistöjä on todella vähän ja monet ympäristöjärjestöt ovatkin ottaneet sydämenasiakseen virtavesien ennallistamisen luonnontilaisen ja monimuotoisen metsän osuus kaikista suomen metsistä on hälyttävän pieni sillä valtaosa metsistämme on talousmetsiä suojelun tasoa on onnistuttu parantamaan hankkimalla uusia suojelualueita muun muassa etelä suomen metsäluonnon monimuotoisuuden metso ohjelmalla on vastuutonta että hallitus on leikannut vapaaehtoisen suojelun ohjelman määrärahasta yli puolet pois se vaarantaa laajojen yhtenäisten suojelualueiden toteuttamista ja kiihdyttää kuudetta sukupuuttoaaltoa asiantuntijoiden mukaan hallituksen bioenergian edistämissuunnitelmat ovat ylimitoitettuja ja uhkaavat luonnon monimuotoisuutta suomen luontotyyppien suojelua pitää oleellisesti parantaa sillä puolet suomen eri luontotyypeistä on luokiteltu uhanalaisiksi moni eliölaji on vaarassa kadota sukupuuttoon on keskeistä valmistella ja toteuttaa uhan alaisten lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia kun lajia suojellaan suojellaan myös sen elinympäristöä arvoisa puhemies hyvä asia on päätös uuden kansallispuiston perustamiseksi suomen kunniaksi nyt perustetaan pohjoisen hossa ja myös etelän porkkala on saanut rahoitusta retkeilymahdollisuuksien kehittämiseen viisisataatuhatta euroa työ porkkalan puolesta jatkuu sillä monet seikat puoltavat porkkalaa kansallispuistoksi porkkala on pääkaupunkiseudun viherkehän läntinen merellinen helmi se on suosittu retkeilyalue jossa voi kulkea rantakallioilla uida uimapaikoilla ja veneillä saaristossa merellinen luonto lintuluodot kalliot rantaniityt ja vedenalaiset harjut on säästettävä jälkipolville porkkalan kansallispuiston perustaminen turvaisi parhaalla mahdollisella tavalla alueen luontoarvot koska alueella on nyt pieniä vaikkakin upeita erillisiä virkistysalueita se on rikkonainen ja kaipaa kokonaisvaltaista kehittämistä muun muassa laajempia ulkoilureittejä arvoisa puhemies itämeren suojelua on jatkettava määrätietoisesti itämeressä on rikkivedyn valtaamia hapettomia syvänteitä joista elämä on hävinnyt kokonaan huolestuttavaa on se että näiden hapettomien aavikoiden laajuus on kasvanut nopeasti ja hapettomia alueita löytyy myös yhä lähempänä rannikkoa uudenmaan ely keskuksen vuoden kaksituhattakaksitoista raportin mukaan huomattava osa uudenmaan saariston vesistä on elinkelvotonta kaloille ja pohjaeläimille happikadosta kärsiviä alueita löytyy pitkin rannikkoa muun muassa hangon tammisaaren sipoon ja porvoon edustoilta saaristovesien ongelmat ovat pitkään esillä varsinais suomessa siellä ravinnepäästöjä vähentäneet teho ja teho plus hankkeet ovat auttaneet tilannetta hallituksen budjettiehdotuksesta ensi vuodelle ilmenee että itämeren suojelun edistämiseen ja ravinteiden kierrätysohjelman toteuttamiseen varattuja määrärahoja kohdennetaan erityisesti saaristomeren ja selkämeren valuma alueille jokaisella alueella on omat haasteensa siksi on tärkeää että myös uudellamaalla on hanke jossa haetaan täsmätoimia maatalouden valumien vähentämiseksi yhteistyössä maataloustuottajien kanssa uudenmaan ravinteet hallintaan hanke toimikin vuosina kaksituhattayhdeksän viiva kaksituhattaneljätoista ja tässä hankkeessa on selvitetty alus kerääjäkasvien käyttöä ravinteiden sitojina ja maan kuohkeuttajina kiinnostus tähän hankkeeseen on ollut todella suurta iso joukko viljelijöitä on halunnut mukaan hankkeeseen jossa haetaan ratkaisuja uudenmaan alueen haasteisiin maatalouden ravinnepäästöjen vähentämiseksi neuvontaa parhaista käytänteistä tulee olla jatkossakin uudenmaan viljelijöiden käytettävissä ja toivon aloitteelle määrärahan osoittamisesta itämeren suojeluun uudellamaalla tässä salissa laajaa tukea

arvoisa herra puhemies pariisin ilmastosopimus oli käänteentekevä hetki koko maailmalle myös suomelle päästöjen vähennystarve maailmanlaajuisesti hyväksyttiin ja todettiin suomessa on energia ja ilmastostrategia jo tuossa muutama viikko sitten julkaistu ja hallitus on erittäin hyvällä tiellä ilmastonmuutoksen torjunnassa ympäristöministeriön hallinnonalalla on esimerkiksi puurakentamisen ohjelma joka on erinomainen esimerkki ilmastonmuutoksen siinä hiilen varastointi toteutuu mitä parhaimmalla tavalla puurakennukset ovat terveellisiä kauniita ja ja vieläpä ilmastolle ystävällisiä puurakentamisen ohjelmassa paloturvallisuusmääräykset käydään tarkasti läpi ja sitten muun muassa edistetään julkisten vihreiden rakennushankkeiden valmistelua ehkäpä vähän vähemmälle huomiolle ilmastonmuutoksen torjunnassa kiertotalouden mahdollisuudet mutta ympäristöministeriö on yhteistyössä sitran kanssa laatinut suomelle tämän vuoden aikana kiertotalouden tiekartan jota ensi vuonna lähdetään todella toteuttamaan ja tämä on todella olennainen osa ilmastonmuutoksen torjuntaa nimenomaan materiaalien säästön merkeissä tämän täytyisi olla kaikessa oleellisena ja kiinteänä osana ajateltunakin tässä jo edustaja karimäkikin kävi tätä ravinnekierrätyksen pakettia läpi ravinteiden talteenottoa ja ja niitä projekteja ja pilotteja joita on lähdössä käyntiin ja jo valmistunut muuten kiertotalouden tiekartassa suomella on tavoitteena edelläkävijyys ja jos mietitään niin se on myös taloudellisesti erittäin kannattava hanke on ajateltu että mennessä vuotuinen arvo voi olla miljardia euroa ja tämä pelkästään konepaja ja metsäteollisuuden ruokahävikin kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutoksen yksityisen kulutuksen ja secondhand kaupan ja ravinnekierron osalta eli kun

meidän koko taloutemme ja myös ilmastonmuutoksen torjunta

on jo pitkään perustunut muun muassa metsäteollisuudelle ja metsän kestävälle käytölle ensi vuonna yksi tärkeimpiä asioita edunvalvonnassa on ehdottomasti komission viime kesänä antama asetusehdotus maankäytöstä maankäytön muutoksesta ja metsätaloussektorin energia ja ilmastopaketin

muuttamisesta eli

jos vielä käydään läpi niitä asioita mitkä siinä ovat suomen kannalta pielessä niin ensimmäinen ero arviossa on puuston kasvuennusteessa eli eli komissio arvioi suomen vuotuisen puustonkasvun selkeästi alhaisemmiksi kuin esimerkiksi luke arvioi ja toinen ero on eroavaisuuksissa maankäytön maankäytön luokituksessa komissio luokittelee muun muassa kivennäismaat kalliot hietikot ja tunturitkin sellaisiksi alueiksi joilla voisi muka kasvattaa hyvin metsää kolmas iso ero on metsitys ja metsäkatoennusteissa jos ajatellaan että komission mukaan suomi pystyisi metsittämään kolminkertaisen määrän ei metsämaata vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä niin tämähän ei voi pitää paikkaansa koska koko suomi on aika lailla yksi metsä tämä eroaa valtavasti euroopan jo kaadetuista metsävaltioista tämä on siis suomen kannalta äärimmäisen tärkeä hanke joka täytyy huolella viedä loppuun asti jotta nämä laskentakriteerit saadaan muutettua oikealle tolalle

arvoisa puhemies

millaisia asuntoja rakennetaan rakennetaanko sellaisia asuntoja joita ihmiset tarvitsevat tällä hetkellä rakennetaanko kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaanko sellaisia asuntoja joita perheet tarvitsevat

tässä keskustelussa ei lainkaan kiinnitetä tähän puoleen huomiota tällä hetkellä todellakin asuntoja rakennetaan rakennetaan hyvin pieniä asuntoja rakennetaan hyvin kalliita asuntoja täällä pääkaupunkiseudulla on jo paljon näitä kalliita pieniä ehkä ei niitä pienimpiä mutta sitten hieman isompia asuntoja tyhjänä nimenomaan kalliita vuokra asuntoja tyhjillään me tiedämme kaikki sen keskustelun mitä viime päivinä on käyty esimerkiksi näistä uusista asuntorahastoista siellä on mahdollisesti syntymässä kupla

meillä on erityisesti koko maassa kohtuuhintaisia vuokra asuntoja myös kohtuuhintaisia omistusasuntoja tätä kohtuuhintaisuutta ei voi liiaksi korostaa koska se on myöskin meidän kasvun este suomessa että ihmisillä ei ole varaa asua siellä missä on työpaikkoja sosialidemokraattien mielestä tämä kymmenvuotinen lyhyt korkotuki ei ratkaise tätä kysymystä koska se tuottaa suurin piirtein kovan rahan

kohtuuhintaisia ovat omakustannehintaisia eli eivät tuota voittoa kenellekään kaikki tuki mikä yhteiskunnalta tulee menee suoraan asukkaalle tämän pitää olla se ehdoton edellytys myös tässä asuntotuotannossa täällä on paljon puhuttu metso ohjelmasta tärkeää on ollut huomata että että laajasti ollaan sitä mieltä että että tämä rahoitus pitää saada sellaiselle uralle että että tämä ohjelma toteutuu itse haluan vielä painottaa niitä asioita joita sosialidemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan tuoneet esille ja kysymys on siitä miten yhdistämme

ympäristönsuojelun luonnonsuojelun ja työllisyyden ja tämä tapahtuu kaikkein parhaiten niin että pidämme todellakin huolta meidän luonnosta lisäämme varoja ympäristönhoitotyöhön silloin myös nämä autiotuvat ovat paremmassa hoidossa kuin tällä hetkellä meillä suomessa on äärettömän hyvät ulkoiluverkostot liikuntaverkostot patikointiverkostot mutta huolenpitoa meillä on myöskin hyvät mahdollisuudet kalastaa nämä järvet ja joet tarvitsevat hoitoa tätä varten tarvitaan työvoimaa on todellakin järkevää työllistää nuoria pitkäaikaistyöttömiä maahanmuuttajia sellaisiin tehtäviin joista on kaikille iloa ja hyötyä tästä syystä olemme painottaneet sitä että tänne vesien ja ympäristönhoidon edistämiseen ja metsähallituksen luontopalveluihin tulee saada lisää varoja ja tätä kautta todellakin yhdistää se että että on järkeviä työkohteita ja näillä järkevillä työkohteilla saadaan sitten myöskin ympäristönsuojelua parannettua

edustaja heinoselle ja sitten vastauspuheenvuoron edustaja myllerille sen jälkeen

arvoisa herra puhemies edustaja myller nosti esille asuntopulan meillä on krooninen asuntopula tietyillä alueilla ja ja itse asiassa pula on kaikenlaisista asunnoista ja se nostaa hintoja sen takia on hyvä että tämä kymmenen vuoden välimalli korkotukimalli otetaan nyt käyttöön me saimme jaostossa selvityksen siitä että tämä uusi kymmenen vuoden välimalli on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja alustavat vuokrat kertovat siitä että tällä syntyy kohtuuhintaista edullisimmat vuokratasot joita joita näissä hakemuksissa olivat noin kymmenen euron paikkeilla ja siitä ylöspäin se kertoo siitä että tämä tämä toimii tyytyväinen olen myös siihen että nyt ensimmäistä kertaa näitä taloja rakennetaan myös kasvukäytävälle eli helsingistä esimerkiksi pääradan varteen riihimäelle kohti tamperetta eli sellaiselle alueelle missä jo liikkumis ja kulkuyhteydet ovat kunnossa

meillä ei todellakaan ole kaikenlaisista asunnoista puutetta meillä ei ole kalliista vuokra asunnoista eikä myöskään ylikalliista omistusasunnoista puutetta niitä on rakennettu koska on oletettu että että

suomeen tarvitaan kaikenlaisia asuntoja lisää ihmiset myöskin haluavat asua omakotitaloissa ja myöskin omakotiasumista tulee lisätä mutta kerrostaloista kun puhutaan niin me tarvitsemme todellakin kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa sitä ei ratkaista pelkästään joillain korkotukimalleilla kymmenvuotisvälimalli on hyvä malli siihen tuli paljon hakemuksia ja sen kautta käynnistyy myöskin uusia hankkeita paljon mutta hallitus on myöskin sitoutunut kuten ministeri tiilikainen sanoi tutkimaan tätä neljänkymmenen vuoden mallia ja kehittämään sitä se on tärkeä mutta itse haluan painottaa sitä että kaikkein suurin asia jolla me saamme parannettua kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotantoa on se että kunnissa kaavoituksen yhteydessä huomioidaan asia ja ei tehdä liian kireitä kaavoitusnormeja sinne kaavoitukseen vaan otetaan niissä huomioon miten pystytään edullisesti myöskin rakentamaan

arvoisa puhemies tämä käsittelyssämme oleva hallin nonala ympäristöministeriön pääluokka on todellakin määrärahoiltaan varsin pieni ja lähinnä niukkuutta on tältäkin osin jaettavissa mutta haluaisinkin nähdä että tätä ympäristöpolitiikkaa ajateltaisiin nyt laajemmin kuin ainoastaan ympäristöministeriön hallinnonalan osalta kestävä kehitys ollut sellainen sanapari mitä täälläkin on salissa tänään kuultu ja se on minusta oikein mukava kuulla että kestävää kehitystä halutaan yhdessä edistää tuossa taannoin käytiin ajankohtaiskeskustelu kestävästä kehityksestä ja sen yhteydessä ehdotinkin että annettaisiin selonteko kestävän kehityksen edistämisestä haluan mainita tämän tässäkin yhteydessä koska tämä olisi hyvinkin tarpeellista jotta kestävän kehityksen tavoitteet näkyisivät kansallisesti ihan kaikissa ministeriöissä ja myöskin kaikissa valiokunnissa tässä talossa ympäristöpolitiikka ei siis ole yhtä kuin nämä pienet määrärahat jotka ympäristöministeriön hallinnonalalla ovat käytössä vaan ympäristö tulee huomioida ihan kaikessa päätöksenteossa mitä me teemme no metso rahoista on puhuttu jo paljon myöskin meidän ympäristövaliokuntamme on on kiinnittänyt tähän huomiota ja ehdotimme kolmen miljoonan euron lisäystä tähän tarkoitukseen se supistui sitten kahteen valtiovarainvaliokunnassa mutta toki iloitsemme tästäkin lisäyksestä se tulee aivan ehdottomasti tarpeeseen ja hyvään käyttöön nyt kun meidän puunkäyttö lisääntyy niin totta kai samalla meidän on kannettava huolta ja kiinnitettävä entistä enemmän huomiota metsiemme monimuotoisuuteen etenkin juuri talousmetsien kohdalla vähän tähän samaan asiaan liittyen haluankin nostaa mielenkiintoisen mahdollisuuden esille nimenomaan luonnon monimuotoisuuden suojelun osalta nimittäin habitaattipankit tässä on sellainen ehdotus jota minusta olisi hyvä selvittää ja miettiä miten voisimme habitaattipankkeja suomessa edistää nimenomaan tämän biotalouden vahvan nousun rinnalla

budjettikäsittelyn yhteydessä ja meidän ympäristövaliokuntamme yksimielisesti yhteisesti ehdotti tätä sitten eteenpäin silloin sitä määrärahaa ei tullut mutta nyt todella hienosti jo valtiovarainministerin budjettiehdotukseen tämä määräraha sisältyi ja oikein hyvä niin tällä päätöksellä turvataan saariston jätehuolto joka tällä hetkellä nojaa hyvin vahvasti nimenomaan pidä saaristo siistinä ryn tekemään työhön ja nämä käytössä olevat alukset ennen kaikkea tämä roska roope ovat ilman muuta elinkaarensa päässä ja kriittinen tarve on tälle uudelle alukselle kaikkiaan pitääkin pohtia sellainen pitkän tähtäimen tulevaisuusnäkökulma jolla voidaan turvata saariston jätehuolto ja tämä hyvä hyvä työ mitä nyt pidä saaristo siistinä ryn vapaaehtoisiin maksuihin pohjautuvalla työllä tehdään tämä on isomman pohdinnan paikka järvilohi on erittäin uhanalainen ja siitä haluan vielä erikseen mainita saimaannorpan uhanalaisuus on meille tuttu mutta itse asiassa tämä uhanalainen järvilohi on vielä kriittisemmässä tilanteessa ja meidän pitää siihen viimeistään nyt havahtua jokien patoaminen vesivoima on siellä isosti taustalla mutta huolestuttaa myös kovasti yleistynyt salakalastus joka todellakin uhkaa tätä hienoa lajia olen myös ehdottanut korvausarvon määrittämistä uhanalaiselle järvilohelle muilla uhanalaisilla eläimillä ja myös kasveillahan tällainen korvausarvo on mutta uhanalaiselta järvilohelta se puuttuu

arvoisa rouva puhemies aikaisemmassa keskustelussa edustaja niinistö otti esille maakunnissa nyt maakuntakaavoihin ollaan tekemässä suojelualuemerkintöjen osalta nythän on niin että maakuntakaavassahan ei tarvitse ilmoittaa kaikkea maakuntakaavassa määritellään ne asiat mitä maakunnan liitto milloinkin päättää ja mitkä maakunnan liitto milläkin hetkellä katsoo tarkoituksenmukaisiksi ja nämä suojelualueet ovat sitten

tässä täytyy myös nostaa esille ja huomioida se seikka että useat näistä suojelualuemerkinnöistä maakuntakaavoissa ovat olleet siellä aika pitkään ilman että on ollut valtiolla riittäviä resursseja lunastaa näitä alueita maanomistajille jo jonkinasteisesta omaisuudensuojakysymyksestä jos resursseja ei kerran osoiteta näiden alueiden lunastamiseen tämä on tämä on keskustelu joka ennen kaikkea liittyy varmasti yhä vahvemmin tulevaisuudessa maakuntakaavoitukseen kun se toimivalta nyt sitten maakunnille on siirtynyt pysyvästi täällä käytiin maankäytöstä muutenkin laajemmin keskustelua nythän hallitus osana normien purkua selkeyttää tiettyjen lupa asioiden käsittelyä ely keskusten ja kuntien välillä itse näen kun nousi esille tämä haja asutusalueiden rakentaminen että meille on suurempi ongelma se että sinne ei rakenneta ei ole rakennustoimintaa kuin se että siellä tapahtuisi hallitsematonta yhdyskuntakehitystä mielestäni nämä muutokset joita nyt on tehty ja mitä nyt eduskunta ja ympäristövaliokunta ensi keväänä käsittelevät tähän niin sanottuun karalusuun kaavoituksen rakentamiseen ja luvituksen sujuvoittamispakettiin liittyen ovat ovat tärkeitä ennen kaikkea vahvistavat tämän lainsäädännön hyväksyttävyyttä ja varmasti osuvat ihmisten oikeustajuun se on sitten eri keskustelu kuinka kuinka kunnissa kunnissa jatkossa varmistetaan että nämä kaikki kaikki tehdään niin sanotusti virkavastuulla kuten ely keskustenkin viranomaiset tekevät arvoisa puhemies haluaisin tässä vielä nostaa esille ja varsinkin muovin käytön taisi olla edustaja juvonen joka nosti muovin käytön ja merten vesistöjen roskaantumisen ongelmat esille tämä on itselleni erittäin tärkeä aihe ja nythän meillä on aika hyviäkin mahdollisuuksia laajoja mahdollisuuksia korvata muovia

on liikkeellä useita hankkeita joissa pyritään puukuitupohjaisia lankoja ja sitä kautta kankaita kangasmateriaaleja valmistamaan näille tietenkin toivomme kaikkea hyvää mutta me tarvitsemme tämän muovin osalta myös lainsäädännöllistä valtiovallan ohjausta jotta muovin käyttö ikään kuin turhan muovin käyttö voisi vähentyä on tutkittu että aika iso osa niin sanotuista mikromuoviongelmista tulee ensinnäkin jätevesien mukana on tutkittu suomen sisävesiä ja todettu että isojen yhdyskuntien läheisyydessä olevissa järvissäkin on jo mikromuoviongelmaa kun se jätevedenpuhdistamoista sinne pääsee toisekseen muovisten ostoskassien käyttöä tulisi vähentää tai pyrkiä korvaamaan ne biohajoavilla materiaaleilla mutta tähän tarvitaan lainsäädännöllistä painetta olenkin sitä mieltä että hallituksen tulisi nyt harkita pitäisikö meidän yksi osa alue kerrallaan nyt sitten puuttua muovin aiheuttamaan ympäristöongelmaan joka on itse asiassa iso globaalikin haaste ja nousi esille myös tuolla meksikossa olleessa kansainvälisessä kokouksessa jonka ministeri tiilikainen omassa puheenvuorossaan nosti esille

arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu metso hankkeesta ja keskustelua on on ollut erittäin mukava kuunnella kaikki kun täällä tuntuvat kannattavan metsoa metso on menestystarina ohjelman toteutuksessa on kyetty turvaamaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä tärkeimmillä ja herkimmillä alueilla metsien talouskäytön suuntautuessa muille alueille kiistaa metsosta tuntuukin löytyvän lähinnä vain siitä ovatko metsoon ensi vuodelle tehtävät satsaukset riittäviä vai eivätkö minäkin toivoisin että meillä olisi mahdollista kohdistaa metsoon enemmän varoja siksi vankasti kannatan tätä vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa pohjautuvaa suojelua mutta olen tyytyväinen siihen kahden euron lisäykseen minkä valtiovarainvaliokunta metsolle teki uskon etteivät tärkeät kohteet jää metson määrärahojen takia suojelematta vaikka niiden suojelu vähän viivästyisikin se että nämä alueet ylipäänsä ovat vielä suojeltavissa osaltaan kertoo siitä että nuo alueet on tunnistettu ja niitä on jo pitkälti vapaaehtoiselta pohjalta suojeltu aivan kuten täällä ministeri tiilikainenkin esimerkinomaisesti meille kertoi en muutenkaan näe tilannetta niin aiemmin esimerkiksi edustaja emma kari en näe että suomen metsien lisääntyvä käyttö tuhoaisi luontomme tulevat kasvavat hakkuut kohdistuvat talousmetsiin ja niissä nyt käyttämättä olevaan potentiaaliin itse asiassa lisääntyvät hakkuut talousmetsissä voivat koitua metsonkin tulevaisuuden turvaksi synnyttämällä lisääntyvän työn ja toimeliaisuuden kautta kasvavia verotulokertymiä siis verovaroja joilla metsokin kustannetaan

keskustelun aiemmassa osassa olleeseen jätevesiasetukseen mikä herätti aika merkittävästi täällä myöskin mielipiteitä haluan tässä kohtaa vielä korostaa ja muistuttaa että nykyinen hallitus ministeri tiilikaisen johdolla teki merkittäviä muutoksia jätevesiasetukseen ja sitä kautta helpotti maaseudulla asujien jatkoasumiskykyä ja sillä tavalla myöskin kevensi tarvittavia investointeja siitä olen aivan samaa mieltä kuin vihreitten edustaja karimäki että kyllähän asetukset ja lainsäädäntö suojelevat luontoa mutta byrokratiaa keventämällä kuitenkin kyllä meidän pitää luoda myöskin mahdollisuuksia jatkossakin elää asua yrittää siellä maaseudulla toki tässä keskustelussa tuli huolestuttavampikin piirre esille kun sdp esitti eivät suoraan esittäneet mutta osoittivat kyllä kovan ponnekkuuden siihen pitäisikö meidän kuitenkin palata siihen vanhaan jätevesiasetukseen mikä oli aivan käsittämätön heitto mutta toisaalta se varmaan oli debatin kiihkeyttä ja jääköön jääköön varmaan toiseen arvoon mutta kyllähän meillä kuitenkin on se asia että täytyy muistaa kaiken aikaa että jos me teemme kevennyksiä sääntelyyn byrokratiaan niin ei kukaan ministeri ei mikään ministeriön taho varsinkaan ympäristöministeri tee sitä luonnonarvoja tuhoten vaan arvokkaasti ajatellen sitä millä tavalla voidaan toimia niin että että luonnonarvot säilyisivät tähän jätevesiasetukseen vielä huomio me kaikki varmaan olemme siitä huolissamme että vanhan vanhan muutosvaiheen aikana mentiin kovia kustannuksia pieniin yhden kahden hengen talouden asuinkiinteistöihin

arvoisa puhemies

määrärahat uusien suojelualueitten perustamiseen ovat vähentyneet tässä on nyt kuitenkin muistettava yksi olennainen asia ne suojelualueet mitkä on perustettu ovat jo olemassa niitä ei kukaan ole viemässä pois eli meillä on tilanne se että aina kun hehtaari lisää suojelualueita niin se on enemmän kuin aikaisemmin eli minusta on ihan kohtuutonta vedota siihen että meillä ei lisätä uusien suojelualueitten perustamista niin valtavasti sitten haluan tuoda esille myöskin sen saman asian mitä ministeri tiilikainen toi hyvin esille että me maanomistajat kaikki olemme ympäristönsuojelijoita meillä jokaisella on omat minäkin omistan metsiä ja siellä on tiettyjä alueita mihin ei ikäkuuna päivänä tule varmasti kukaan koskemaan varmasti myöskin salissa olevat muut maanomistajat tämän allekirjoittavat näitä ei ole laskettu mihinkään eikä huomioitu millään tavalla joskus olisi ihan hyvä että huomioitaisiin tämä sama asia ja laskettaisiin kuinka paljon meillä todellisuudessa suomessa on suojelualueita niitä on paljon

ympäristöllisiä ja ilmastollisia tuloksia aikaiseksi vuosi sitten tässä samassa yhteydessä puhuttiin melkein joka puheenvuorossa hossasta no ainakin se puhe tuotti tuloksia ja nyt sitten kesällä pääsemme juhlimaan uutta hossan kansallispuistoa ja siitä varmasti ensi kesänä sitten saamme puhua lisää tämä oli hyvä esimerkki siitä miten näitä suojelualueita tulee tähän yhteyteen sitten sanon myöskin sen asian että on todella hieno hieno asia että valtiovarainvaliokunta lisäsi metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoitamiseen kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa tämä on määräraha jolla pystytään saamaan näitä meidän kansallispuistojemme hoitotoimenpiteitä paremmalle tolalle elikkä muistetaan se että kun me me laitamme määrärahoja suojelualueitten perustamiseen meidän on myöskin hoidettava ne niistä on pidettävä huolta emme me voi noin vain jättää alueita jättömaiksi vaan meidän pitää suojelualueista huolehtia ja meidän pitää varata vuosittain määrärahoja niiden hoitamiseen nyt on hyvä asia että myönnettiin

näitten hoitamiseen kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa määrärahoja lisää entistä enemmän tämän juhlavuoden kunniaksi seuraavana asiana tässä salissa keskusteltiin tänään miten ympäristöviranomaisten roolia ely keskuksissa ja alueellisten ympäristöviranomaisten roolia nytten heikennettäisiin minä näen tämän asian kokonaan toisinpäin elikkä jatkossa me estämme päällekkäistä työtä me voimme käyttää ely keskusten ympäristöviranomaisten roolia ja työtä myöskin siihen että he auttavat kuntia tekemään entistä parempia päätöksiä valvojia valvojien päälle riittää että meillä on yksi oikeuslaitos joka hoitaa nämä oikeusprosessiasiat ja myöskin ylempi ympäristöministeriön kokonaisuus mikä hoitaa tarvittaessa valvonta asioita jokaisella kuntalaisella on valvontamahdollisuus tärkeintä on se että me nyt voisimme auttaa viranomaisia tekemään hyviä päätöksiä ja uskon että tällä byrokratian purkamisella me pääsemme entistä parempiin tuloksiin sitten muutenkin vielä tästä byrokratian purkamisesta ympäristöministeriö on tässä kokonaisuudessa ollut ehdoton esimerkinnäyttäjä siinä miten byrokratiaa puretaan järkevällä tavalla me olemme saaneet tuloksia aikaiseksi niin että uskon että ympäristökin nauttii tästä tilanteesta se ei ole todellakaan heikennys muun muassa rakentaminen helpottuu ei sinne kuulkaa mitään tungosta enää ole ei todellakaan olemme onnellisia jokaisesta joka alkaa sinne rakentamaan jokaisesta joka muuttaa sinne ja muuttaa elämäntapansa koska ne ovat varmasti ympäristöystävällisiä ihmisiä jotka sinne tulevat meidän kanssamme asumaan että tervetuloa vain

arvoisa rouva puhemies

puhujan puheenvuorosta siinä suhteessa että on kuntapäättäjinä toimittu pitkään ja kun siellä erityisesti vapaa ajan asukkaat kaupungeista ovat halunneet asua vapaa ajan asunnoillaan niin moni heistä on halunnut muuttaa asunnon ympärivuotisesti asuttavaksi ja erityisesti ranta sijoittua ja vaikka me olisimme kuntapäättäjinä tätä halunneet edistää niin meillä on ollut todella vaikeuksia tässä kuitenkin sitten samaan aikaan harmitellaan sitä että maaseutu autioituu ja tämä on ollut kestämätön yhtälö eli ihmisten valinnanvapautta ja tahtoa asua siellä missä he haluavat ei ole kunnioitettu nyt suunta muuttuu tältä osin ja tätä helpotetaan ympäristöstä silti pidetään huolta ja niin kuin todellakaan siellä sitä tungosta tuskin tulee olemaan edelleenkään meidän ranta alueillamme ja maaseudulla niin että se ympäristö siitä vahingoittuisi vaan tästäkin tullaan huolehtimaan mehän itse asumme luonnon ääressä metsien keskellä siellä ja kukapa sitä haluaisi omaa elinympäristöään todellakaan pilata omille lapsillemme sen haluamme hyvässä kunnossa säilyttää ja tämä on kestävä periaate no sitten itse tähän asumiseen liittyen mitä kaupunkeihin tulee kestämätön yhtälö on myöskin se että vuokratasot jatkuvasti ja nyt kun eduskunnan hyvällä päätöksellä opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin ja pienituloisten opiskelijoitten tulotaso kasvaa tätä myöten niin pelkona tietysti on se että vuokranantajat edelleen nostavat vuokratasoa ja ja sinne sitten menee enemmän tätä valtion tukea tämä on sellainen asia johon on syytä puuttua tähän jatkuvaan vuokranantajayhtiöitten toimintaan että he nostavat vuokratasojaan ja ja nämä tulot häviävät ties minne tämä on sellainen kehitys johon meidän on puututtava ihmisille pitää tarjota kohtuuhintaisia asuntoja myös kaupungeissa sitten näihin hyviin asioihin mitä tässä budjetissa nyt esitetään ensi vuonna todellakin perustetaan hossan ja tietenkin kainuulaisena edustajana olen tästä erityisen ylpeä että suomen itsenäisyyden kansallispuisto perustetaan suomussalmen hossaan moilasenvaaralle ja kuusamon julman ölkyn alueelle mikä tässä on erityisen hienoa on tietysti se että tällä kunnioitetaan meidän historiamme pitkää kaarta suomussalmeltahan lähti silloin reilu sata vuotta sitten ensimmäisen kerran itsenäisyyden vaatimus kansalaisadressi lähti suomussalmelta liikkeelle sitten myöskin tiedämme miten sotien aikana nämä ratkaisevat taistelut siellä päättyivät raatteen seudulla estettiin suomen jakautuminen ja ja todellakin itsenäisyys turvattiin tämä on todella merkittävä

kiinnostavaksi matkailukohteeksi ensi vuonna kun kesäkuussa sitten päästään tämä puisto avaamaan tässä on myös isoja odotuksia matkailuyrittäjyyden kehittämiseksi alueella tämä on todella todella hyvä asia vielä olisin halunnut nostaa esiin metsien ja joka on todella tärkeä asia vaikka puuntuotantoa nyt lisätään ja hyviä uusia tuotteita kehitetään ja biotuotetehtaita toivottavasti saadaan merkittävästi lisää ympäri maata myös kainuuseen ollaan ollaan tällaista nyt kehittämässä kehitysyhtiö siellä toimii aktiivisesti myös tämän hankkeen piirissä toivotaan että se reilu kaksi miljoonaa kuutiota siellä pystytään käyttämään vuosikymmenen lopulta eteenpäin vuosittain uusiin biotuotteisiin tähän liittyen on tosiaankin tärkeää että edelleen kuitenkin monimuotoisuudesta pidetään huolta ja toivottavasti jokaisessa maakunnassa tullaan nyt löytämään yksityisten mailta ja ja yritykset löytävät omista metsä ja suo omistuksistaan sopivia alueita jotka lahjoitetaan suomi sata hankkeen piirissä suojeluun ja valtio sitten etsii vastaavasti omilta mailtaan suojelun piiriin sopivia kohteita tämä on toivottavasti toivottavasti myös ratkaisu tiettyihin kiistoihin mitä alueilla on tämmöisistä herkistä suojelun piiriin toivottavista kohteista tämä on hyvä hyvä hanke ja toivotan sille menestystä

arvoisa rouva puhemies rakentamisessa pyritään tehostamaan energiankäyttöä uudisrakentamisessa halutaan siirtyä lähes nollaenergiarakentamiseen tämä on energia ja ilmastostrategian kannalta tärkeää mutta toivottavasti tässä huomioidaan kunnolla myös rakentamisen terveysvaikutukset mitä tiiviimmin rakennuksia on rakennettu sitä enemmän meillä ilmenee sisäilmaongelmia ja sisäongelmista kärsiviä ihmisiä tiiviimpi rakentaminen ole automaattisesti järkevää jos terveyden menetyksestä tulee kalliimmat seuraukset budjetissa esitetään puurakentamista osana hallituksen puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä kärkihanketta samalla puretaan rakentamisen normeja jotka estävät puunkäyttöä erityisesti tulisi kiinnittää huomiota julkiseen puurakentamiseen ja sen terveysvaikutuksiin joista on hyviä kokemuksia esimerkiksi pudasjärveltä tätä auttaa linjaus jolla valmistellaan toimia ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä materiaali ja resurssitehokkuuden parantamiseksi samalla laaditaan myös ohjeistusmateriaalia ympäristövaikutusten huomioimiseen viestit pudasjärveltä ovat olleet myös sisäilman kannalta varsin kannustavia rakennuksissa oleskelevat kiittävät kilvan hyvästä ja raikkaasta sisäilmasta jossa on hyvä olla ja tehdä työtä arvoisa puhemies ympäristölupaa ja arviointimenettelyn kokonaisuuden tehostamista ollaan myös jatkamassa tavoitteena tulee norminpurun hengessä olla yhden luukun palvelut samalla sujuvoitetaan menettelyiden etenemistä ja turvataan ympäristönsuojelua kansalaisten osallistumismahdollisuudet pitää turvata lupamenettelyissä pitää panostaa myös normien purkamiseen jotta yhteiskunnastamme saadaan sujuvampi ja palveluista asiakaskeskeisimpiä

tämä hossan on erittäin hieno hieno suomen sata vuotisjuhlalahja meille kaikille ja täytyy todeta jo tässä vaiheessa että hyvin tiiviillä aikataululla on tehty erittäin hyvä lakiesitys ja siinä on kuultu hyvin laajoja joukkoja mutta tähän me ehdimme palata sitten kun tämä lakiesitys on täällä lähetekeskustelussa kansallispuistot ovat nousseet yhä merkittävämmiksi paikoiksi ja merkittävämpään asemaan suomen matkailukohteina mutta samalla siinä on myöskin se puoli että puistojen kävijämäärät ovat lisääntyneet ja se taas tuottaa sen että hoitotarve on yhä suurempi reitistöt kuluvat rakenteet heikkenevät ja tämä rakenteitten heikkeneminen on nyt huolestuttava asia tuohon mirja vehkaperän listaan voisi lisätä myöskin hyöteikön luonnontilaisen suojelusuon yli menevät pitkospuut jotka ovat nyt niin huonossa kunnossa että se reitti on kokonaan suljettu eli närängän erämaatilalle ei ole pääsyä sen hyöteikön suon kautta ja toinen sitten esimerkiksi posion korouomalla on jouduttu purkamaan portaat niin että sieltä yksi reitin osuus on kokonaan pois käytöstä eli olisi erittäin tärkeää että nämä kohteet saataisiin kunnostettua ja tämä korjausvelka kumottua lähivuosien aikana se nimittäin ei anna kovin hyvää kuvaa siitä miten me hoidamme omaisuuttamme erityisesti silloin kun ulkomaiset matkailijat ovat liikkumassa näillä alueilla

vapaaehtoistöitä tarjotaan mutta esimerkiksi hyöteikön pitkospuut ovat merkittävät jo historiansa takia ne on yli sata vuotta sitten rakennettu juuri työllisyystöinä silloisen suon yli

olen menneinä vuosina vieraillut miltei jokaisessa suomen kansallispuistossa on todella hienoa että on sellaisia paikkoja takavuosina ne olivat myös erittäin hyvässä kunnossa mutta tilanne on päässyt heikkenemään viime vuosina ja siksi yhdyn kyllä siihen toiveeseen että niihin pystyttäisiin panostamaan niin että ne olisivat sellaisessa kunnossa kuin niiden pitäisi olla hossan osalta täytyy nyt sitten ottaa tuo kutsu vastaan ja panna mieleen että siellä saa nokipannukahvit kun sinne matkustaa jonakin aikana ensi ensi kesäkuun jälkeen ilmeisesti arvoisa puhemies etelä konneveden kansallispuisto on varsin uusi siellä on tehty suunnitelma digitaalisen palvelualustan luomisesta joka sitten palvelisi myös muualla kun se kerran tehtäisiin olisi hyvin mielenkiintoista jos pystyttäisiin rahoittamaan tällainen hanke ei ensi vuonna mutta vaikkapa seuraavana vuonna ja näin kansallispuistojen nykyaikaista käyttöä arvoisa puhemies nostan tässä toisena asiana esille asuntopolitiikan puolelta kysymyksen runsas vuosi sitten kun suomeen tuli runsas määrä maahantulijoita yli yli kolmekymmentätuhatta lähes yön yli pystyttiin järjestämään asuminen näille tulijoille se oli onnistunut ja hieno toimenpide että näin onnistuttiin tekemään siksi ihmettelen että suomessa on yhä seitsemäntuhatta asunnotonta ja heitä on ollut vuosikymmenestä toiseen vuodesta toiseen hallitukset ovat vaihtuneet mutta näille ihmisille ei ole asuntoa saatu aikaiseksi

arvoisa rouva puhemies

siellähän suojellaan joku pieni kohde elämä sen ympärillä jatkuu normaalisti mutta mitä tehdään suomessa jos sieltä löytyy vaikka joku liito oravan pesä tai joku muu suojelukohde niin satatuhatta hehtaaria ympäriltä suojellaan ja sillä alueella ei saa sitten tehdä mitään lappilaisia tämä tuskin naurattaa koska savukosken kunnasta yhdeksänkymmentä prosenttia on suojeltu jo mitä te sillä kymmenellä prosentilla teette minä en kyllä tuolle kovin paljon nauraisi mutta toivon että lapissa selvitään se on suuri idolini aina ollut lapissa on sitkeitä ihmisiä se on hieno asia tämä on suomalaisen suojelun ongelma me suojelemme kaiken totaalisesti kotimaassa mutta sitä eurooppalaista suojelua minä kaipaan käytetään perusteluna esimerkiksi sitä että on on hienoa että itsenäisyyden juhlapuistot kansallispuistot nyt tulevat sitä arvostan mutta pitäähän meidän jossakin vaiheessa raja vetää tälle suojelulle eihän suomalainen metsätalous ole metsän tuhoamista tämä nyt pitäisi tehdä tälle talolle selväksi vihdoin ja viimein suomalainen metsätalous on on erittäin osaavaa meillä on kaikissa käänteissä tekemässä ammattilaiset jotka ovat suorittaneet asianmukaiset kurssit ja vaativat sertifikaatit jokainen metsä on sertifioitu metsienkäsittelyohjeet ovat voimassa ja lait ovat voimassa elikkä kaikki on kunnossa ja sitten tämä lahopuu joka toisessa

tehty metsiin niin paljon lahoa puuta kuin tänä päivänä tehdään ei koskaan kun monitoimikone menee metsään niin se lahmaa alleen muutaman kymmenen mottia per hehtaari eriasteista puuta pienimittaista puuta vesakkoa ynnä muuta se kaikki on siellä maanpintaa vasten lahopuuna ei sitä kannata ruveta valtion rahoilla tekemään se on siellä valmiina ja talo tarjoaa hintaan nolla euroa elikkä tämä asia on tässä maassa kunnossa nimenomaan se palvelee tätä pieneliöstön hyvinvointia ja se on meillä jo kunnossa minkä takia me siihen sijoitamme enää rahaa kun ei ole pakko eikä meillä sitä rahaa liikaa olekaan sitten kun katsoo tätä suomalaista metsänomistajajärjestelmää meillä on noin kolmesataatuhatta metsänomistajaa tässä maassa ja aika moni metsänomistaja väitän että kolmekymmentä prosenttia metsänomistajista ei ole viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen metsässään tehnyt yhtään mitään elikkä meillä on tässä maassa valtava suojeluverkosto jonka yksityiset metsänomistajat pitävät yllä hintaan nolla euroa minkä takia meidän pitää miljoonia työntää sinne asian hyväksi jossa ei ole mitään järkeä sillä ei saavuteta mitään sellaista etua joka palvelisi luonnonsuojelua mutta suomalainen luonnonsuojelu on lähtenyt siitä että siitä on tehty maaseudun elinkeinojen rajoittamisen keino tänä päivänä käyty jätevesikeskustelu avasi minun silmäni lopullisesti tämähän on puhtaasti maaseudun elinkeinojen ja ihmisten hallitsemis ja kaupunkeihin pakottamiskeino onhan aivan me hyväksymme kirkkain silmin vihervasemmisto hyväksyy tässä talossa sen että itämereen saa laskea sitä ihteään niin paljon kuin sielu sietää mutta se naarvan mummon pissa se on kamalaa myrkkyä kyllä pitäisi nyt pikkuhiljaa tässä maassa ruveta silmien aukeamaan mitä me tässä maassa haluamme oikeasti tehdä ei meillä ole varaa tällaiseen ei kerta kaikkiaan ja sama koskee sama koskee muitakin suojeluhankkeita järjettömiä rahasummia käytetään asioihin joista ei ole mitään hyötyä muuta kuin että joidenkin ihmisten huonoa omaatuntoa hoidetaan mutta ei taloudellista eikä varsinkaan luonnonsuojelullista hyötyä ole yhtään mitään

rajoillamme tällä hetkellä tämä lintuflunssa uhkaamassa mitä me teemme sitten kun tässä maassa on jälleen tällä suojelulla saatu se aikaan että kiljuhanhia valkoposkihanhia ja merimetsoja sun muita lintuja ei saa häiritä ollenkaan entäpä kun näihin lintuihin on tarttunut se kuuluisa h viisi n kahdeksan virus muistaakseni nimeltään se kun tulee meidän maarajoillemme ja sitten ei saa ollenkaan mistään pihoista sitä ajaa pois se kun tartuttaa kotieläimiin sen kyseisen taudin siipikarjaan ynnä muuhun niin meillä on käsissämme jättimäinen kansanterveyteen vaikuttava infektio ja se on sitten totinen paikka olemme nähneet mitä länsirannikolla on tapahtunut siellä on merikotkia kuollut siellä on monta monta muuta lintulajia kuollut hyvin nopealla tahdilla kun tämä virusflunssa on tullut sinne arvoisa rouva puhemies lopuksi se olisikohan tässä talossa vihdoin ja viimein aika ruveta miettimään mitä järkevä suojelu oikeastaan on lopetetaan tämä jonninjoutava maaseudun autioittaminen suojelukeinoilla ja palataan niihin asioihin mitkä ovat oikeita

arvoisa

hän puhuu oikeastaan kun edustaja hoskosen puhetta kuuntelee ja sitten kuunteli tässä aiemmassa keskustelussa esimerkiksi vihreitten edustajien edustaja hassin ja edustaja karin karin puheita niin on havaittavissa kuinka tässä maaseudun ja ja kaupungin

toistensa ymmärtämisessä olisi kyllä suuresti parantamisen varaa minä ymmärrän hyvin tätä maaseudun väestön huolta siitä kun ylhäältä alaspäin määrätään asioita se laittaa monta kertaa sen kupin nurin kun lähtökohta siellä on kestävästi käyttää luonnonvaroja hyväksi ja parantaa maan elinoloja asua elää yrittää siellä maaseudulla niin ei tästä pidetä huomasin aiemmassa keskustelussa myös sen että kun ministeri tiilikainen otti kantaa helsingin keskuspuiston lintukantaan niin johan se herätti tunteita myös vihreässä eduskuntaryhmässä kun luonnonsuojelu perustuu vapaaehtoisuuteen se on silloin kaikkein tehokkainta luonnonsuojelua edustaja maijala otti oivallisella tavalla esiin sen kuinka me maanomistajat jotka omistamme erilaisia maatyyppejä haluamme pitää alueita myös koskemattomina ja nauttia niistä virkistyksen lähteenä myös itse omistan sellaisen maa alueen on kaunis kalliomaisema joka avautuu suolle ja se on kyllä minulle oma henkireikä oma virkistäytymispaikka se on sitä ennen kaikkea siksi että saan itse päättää että minulla on on semmoinen paikka jonne voin mennä eikä sitä kukaan ylhäältä alaspäin määrää että minun on tämä alue suojeltava teen sen aivan vapaaehtoisesti ilman minkäänlaisia suojelumääräyksiä mitä tulee metsiin metsissä on meidän taloutemme kasvun lähde tämä hallituksen kärkihanke biotaloudessa tähtää siihen että me hyödynnämme paremmin metsiämme edelleenkin meillä metsät enemmän kasvavat kun niitä hakataan ja tämä kestävä linja tulee myöskin pitää kun me pystymme metsiämme hyödyntämään pystymme esimerkiksi energiapuolella ajamaan sitä valtaisaa kivihiilen tuontia alas pystymme ajamaan öljyn käyttöä alas ja pystymme meidän omaa kotimaista

meillä on turvetuotannossa noin nolla pilkku kuusi prosenttia meidän soista eli eli kun annetaan ymmärtää että kaikki olisivat turvenevoina ja ja energia tai kuiviketurpeen noston alueina niin sehän ei ei pidä paikkaansa turvetuotannossa on tehty menneinä vuosikymmeninä virheitä nyt kun meillä nevoja on niissä on ympäristöasiat kunnossa itsekin olen läheltä seurannut turvetuotantoa kuinka vesistönsuojeluratkaisut laitetaan kuntoon ratkaisu ei ole tässäkään asiassa se että kielletään tuotanto vaan ratkaisu on se että laitetaan kestävällä tavalla ympäristönsuojeluasiat kuntoon ja vesistönsuojeluasiat kuntoon se on sitä sitä kestävää politiikkaa tässäkin asiassa tässäkin yrittäjät turhautuvat jos tulee turhia maksuja

eikä käytännön asioiden kanssa kanssa tekemistä se syö uskoa koko tähän meidän järjestelmäämme kun ylimääräisiä asioita joudutaan tekemään ja mittaamaan tässä tulee se paha pelko mihinkä edustaja hoskonenkin värikkäällä tavalla viittasi että laitetaanko niin paljon erilaisia maksuja ja velvoitteita että halutaan joku elinkeino ajaa alas se ei ole kestävä

metsästykseen ja meidän suurpetopolitiikkaan tämä on kanssa sellainen asia johonka täytyy kestävästi suhtautua susi ei ole silloin luonnonvarainen eläin kun se tulee pihaan se syö koiran se syö tuotantoeläimiä tappaa niitä ja niin edelleen tällaiset yksilöt täytyy pystyä nopeasti poistamaan

kaikkien lajien kestävyyden kannalta metsästys on sitä parasta luonnonsuojelua kun pidämme kannat tasapainossa niin suurpetojen pienriistan kuin muunkin riistan suhteen rouva puhemies tässä vaiheessa tämä kiitoksia ja

arvoisa rouva puhemies näin loistavien puheenvuorojen jälkeen on enää vähän sanottavana mutta taidanpa sanoa siltikin myös itse kiittelen kyllä sitä että suomen

luonnonsuojeluteko on on tämä hossan kansallispuisto se on erittäin positiivinen juttu monestakin syystä edustaja marisanna jarva hyvin kuvasti sitä symboliikkaa mikä hossaan liittyy myös itse haluan ottaa sen esille sen takia että se on myös minulle läheinen kun myös omat sukujuureni ovat sieltä päin niin vähän myös mieltä lämmittää ja varmasti se on osa sellaista luontoa jota kannattaa markkinoida suomeen saapuville turisteille

sitä maalaisjärkeä mitä on peräänkuulutettu jo pitkään tähän surullisen kuuluisaan haja asutusalueiden jätevesisäätelyyn jonka edessä monet hallitukset ovat olleet siitä lämmin kiitos juha sipilän hallitukselle oikeaan suuntaan mentiin täällä on käytetty monia värikkäitä puheenvuoroja siitä mikä olisi luonnontaloudellisesti kestävä yhteiskunta ja mitä on se todellinen luonnon ja ympäristön kanssa tasapainossa eläminen kieltämättä omat ajatukseni kulkevat vähän samaan suuntaan kuin tuolla edustaja hoskosella en ehkä käyttäisi niin värikästä ja voimakasta kieltä kuin hoskonen mutta kyllä hän on oikeassa siinä että meillä on yhteiskunnassa semmoista viherpesua ilmennyt viime aikoina on hienompaa tuoda toiselta puolelta maailmaa luomuhedelmiä ja syödä niitä kuin sitten hakea elintarvikkeita jotka on tuotettu siellä lähitilalla lähikylällä

arvoisa puhemies näihin hossaan liittyviin kiitoksiin ja ja positiivisiin kommentteihin on helppo yhtyä ja varmasti itse kukin meistä odottaa innolla niitä kesäisiä nokipannukahveja siellä hossan avajaisissa mutta vielä muutama sana tästä asuntopolitiikan puolesta joka myöskin tänne ympäristöministeriön sektorille hyvin vahvasti kuuluu mehän kaikki tiedostamme tämän suuren haasteen mikä meillä kohtuuhintaisessa asumisessa on ja siitä on kirjattu tavoitteet myöskin hallitusohjelmaan asiahan on vain valitettavasti niin että mitään yksittäisiä helppoja ratkaisuja ei kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseksi ole olemassa jos olisi niitä varmasti edistettäisiin mutta on monenlaisista erilaisista pienistä ja vähän suuremmista asioista joita täytyy tahoillaan tehdä niin että tätä kohtuuhintaista asumista saadaan edistettyä myös liikenne liittyy hyvin keskeisesti tähän ja näitä pullonkauloja joita löytyy sekä liikenteen että asumisen osalta pitää lähteä avaamaan tämä korkotukimalli jota täälläkin on sivuttu ja ympäristövaliokunnassa vuoden mittaan käsitelty ei varmastikaan kenenkään mielestä ole se teko mikä yksinään ratkaisee mutta kaikki ovat samaa mieltä myös siitä että se on oikeansuuntainen ja tarpeellinen teko tässä kokonaisuudessa haluan vielä nostaa esille tämän asuntorakentamisen kokonaispaketin josta hallituksessa on sovittu tämän talousarvioesityksen yhteydessä sillä on konkreettiset tavoitteet joihin halutaan päästä niin että asuntotuotantoa saadaan lisättyä myös haluan nostaa esille vielä erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista tukevat investointiavustukset ja korjausavustukset jotka myöskin tulevat tarpeeseen useilla kymmenillä miljoonilla euroilla näitä tuetaan

arvoisa puhemies nyt vaihdan hieman sektoria ja puhun kalapuolen asioista ja järvistä

nyt sitten puhunkin muutamasta kalastonhoitoasiasta elikkä nyt kun meillä tuli tämän vuoden alusta voimaan uusi kalastuslaki sen perusteella siinähän kävikin niin että kalastonhoitomaksuja on saatu kaksi miljoonaa euroa vähemmän kuin laskelmien mukaan piti sillähän on suoraan vaikutusta siihen että suomen

ole suomalainen merimetso vaan se on ihan eri lajiketta kokonaan tämä merimetso on muuttanut meidän ympäristön tilaa huomattavasti ja se on saanut aikaiseksi sen että monet kalastajat eivät pysty myöskään kalastamaan pintaverkoilla ja monia muitakin ongelmia on tullut lisäksi merimetsot saavat omilla omilla ulosteillansa monet luodot todella huonoon kuntoon meidän yhteinen vastuu olisi se että me hoitaisimme samalla tavalla kuin esimerkiksi tanskassa se on hoidettu meidän täytyy kantaa vastuu ympäristöstä ja vastuun kantamista on välillä sekin että me tietyn lajin myöskin laitamme ojennukseen vesillä on myöskin hyljeasiat tänään on puhuttu hyvin kiitettävästi todella kiitettävästi tuosta saimaannorppa asiasta saimaannorppa on saatu pelastettua mutta meidän täytyy huomata se että itämerennorppa on kokonaan eri laji ja eri asia hylje ja ja itämerennorppaongelma on todella paha suomessa olisi käytössä huomattavasti enemmän kotimaista kalaa meidän kaikkien syötäväksi jos me saisimme hyljeongelmaa korjattua ja muutettua ongelma on se että eu

hyljettä saa kyllä tappaa mutta ne kieltävät sen että sitä saisi kaupallisesti hyödyntää millään tavalla meillä on tilanne muutenkin se että ovat menneet todella vähäksi ihmiset jotka osaavat hyljettä poistaa ja meidän kaupalliset kalastajat tuolla merellä ovat valtavissa ongelmissa hylkeitten takia hylkeitä on kymmeniätuhansia ja ne muuten syövät todella paljon kalaa sitten kalastonhoitomaksusta vielä jos me saisimme kunnolla sitä kalastonhoitomaksua mitä aikaisemmin niin me me voisimme varmistaa että me saisimme kalapuolen valvonta asiat järjestykseen valvontaa tarvittaessa muun muassa näitten uhanalaisten kalalajien säilyttämiseksi ja hoitamiseksi ja todellakin meidän kaikkien täytyy kantaa että meillä olisi näiden uhanalaisten kalalajien muun muassa saimaalla oleva järvilohi vaatii sen valvontaan käytettävissä määrärahoja mutta ensi kesänä meillä ei todellakaan ole käytettävissä määrärahoja juuri ollenkaan valvontaan ja tätä valvontaa meidän pitäisi saada kehitettyä eteenpäin

keskusta on myöskin väriltänsä vihreä ei se ole vahingossa vihreä väriltään vaan se on meidän aatteen väri tähän salikeskusteluun on myöskin aktiivisesti osallistunut jo kuusitoista keskustalaista toimijaa tässä salissa me nimittäin haluamme kantaa todellakin vastuun huomisesta me haluamme että myöskin meidän lapset pystyvät elämään meidän

luonnosta huomenna elikkä nämä ovat vakavia asioita ja vaikka me olemme nauraneet niin meillä on enemmänkin pelko siitä että me emme pysty jatkamaan elämää oikealla tavalla ja me emme saa jatkaa omaa asiallista vastuun kantamistamme omasta ympäristöstämme

salissa tässä aikaisemmin keskustelussa esitettiin arvioita että tämän hallituksen aikana tehdään kaikenlaisia kauheuksia ympäristön kustannuksella ja luonnonsuojelun kustannuksella asia on juuri päinvastoin sipilän hallitus ministeri tiilikainen vastuuministeriössä on muuttamassa koko suomalaisen talouden rakennetta fossiilitaloudesta biotalouteen kestävään biotalouteen kestävään luonnonvaratalouteen jossa korvataan uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä uusiutuvilla luonnonvaroilla kierrätyksellä materiaalitehokkuudella uudella teknologialla ja kaikella siihen liittyvällä lainsäädännöllä ja ja säädösuudistuksilla tämä on käänteentekevä uudistus

niin kuin täällä moni on sanonut meidän kaikkien yhteisen tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä asia tästä muutama esimerkki pariisin sopimus sen allekirjoittaminen ja se vahva vaikuttaminen jota ministeri tiilikainen siellä esikuntineen on tehnyt myöskin sen eteen että kaikkialla euroopassa ja maailmassa ymmärretään vaikkapa meidän metsiemme merkitys hiilinieluna kestävänä sellaisena yhtä aikaa kun sitä käytetään tämä ei ole ollenkaan itsestäänselvää muualla maailmassa varsinkaan tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla siksi meidän on vahvasti ja voimakkaasti pidettävä tätä esillä jotta se luonnontieteellinen nielu nielu siellä sitten loppujen lopuksi näissä maankäytön uudistuksissa tulee tulee hyväksyttyä eun talvipaketti on jo tästä hyvä hyvä esimerkki sitten puhemies viimeisenä huomiona se että täällä myöskin tuli esille että maaseudulle oltaisiin nyt norminpurkujen myötä rakentamassa jotenkin liikaa se on juuri päinvastoin niin kuin ministeri tiilikainenkin täällä totesi maaseudulle rakennetaan liian vähän jotta me pääsemme siihen aitoon ympäristöön jossa luonnonvarataloutta pystytään edistämään maaseudulla tarvitaan asukkaita siellä tarvitaan tekijöitä siellä tarvitaan yrittäjiä jotta me pystymme fossiilitalouden korvaamaan biotaloudella

ensinnäkin kiitokset minunkin puolestani edustaja pauli kiurulle tästä nokipannukahvilupauksesta hossan kansallispuistossa tiedoksi niille jotka eivät sitä vielä ehkä tiedä että eduskunnan ympäristövaliokunta

kehitetään kansallistunnetta isänmaanrakkautta tässä maassa olen iloinen siitä että edustaja hoskonen ilmoitti kaipaavansa eurooppalaista luonnon ja ympäristönsuojelua tämähän tarkoittaa sitä että tuemme natura lainsäädäntöä josta muuten eun eun komissio juuri äskettäin on todennut että eun luontodirektiivi ja lintudirektiivi ovat ajan tasalla eli eivät kaipaa uudistamista eurooppalaista suojelua on myöskin vesipuitedirektiivi jonka toteuttamisessa suomi on jonkun verran jäljessä tavoitehan oli että viime vuonna kaikki vedet olisivat olleet hyvässä tai erinomaisessa tilassa meidän vesistöistämme kuitenkin järvistä vain vajaa kolmekymmentä prosenttia on erinomaisessa tilassa ja joista noin kaksikymmentä prosenttia ja joista korkeintaan tyydyttävässä tilassa on noin neljännes ja järvistä vajaa vajaa viidennes lopuksi arvoisa puhemies tästä rakennetaanko liikaa vai liian vähän siitähän oikeastaan kaavoituksessa ei ole kysymys vaan siitä suunnitellaanko hyvää yhdyskuntarakennetta sellaista asuinympäristöä missä ihmisten on hyvä elää ja myös muita arvoja kunnioitetaan

arvoisa rouva puhemies aivan oikein edustaja hassi kun olisi se luontodirektiivi implementoitu niin kuin se direktiivi vaati mutta sitähän tähän maahan ei koskaan tehty vaan korkein hallinto oikeus pekka hallbergin johdolla esti sen direktiivin implementoinnin vaikka kaikki korkeimpaan hallinto oikeuteen valituksen asiasta tehneet sitä nimenomaan vaativat sillä jos olisi implementoitu niin direktiivissä olisi ne valintaperusteet tehty oikein suomessahan valittiin natura alueet sillä perusteella että kunhan vain joku sattui kohdalle ja joku virkamies oli sitä mieltä että tuo alue on hyvä niin se otettiin mukaan käymättä läpi sitä valintaperustetta minkä direktiivi vaatii näinhän oli edustaja hassi

saanut erkkikään selvää ja erkki on kuitenkin viisas mies tämän takia ihmettelen teidän kantaanne tässä asiassa miksi te kaipaatte sellaiseen aikaan että ylhäältä sanellaan eivätkä ihmiset ihmiset tiedä omista asioistaan mitään karkein esimerkki arvoisa puhemies

minähän en omasta kannastani tässä äsken puhunut mitään ilmaisin vain iloni siitä että edustaja hoskonen ilmaisi kaipaavansa eurooppalaista luonnon ja ympäristönsuojelua mitä tulee sitten korkeimman hallinto oikeuden natura käsittelyyn niin siinähän käsiteltiin yli kymmenentuhatta sivua asiapapereita se oli kaiken kaikkiaan suurin asiakokonaisuus mitä korkein hallinto oikeus on koskaan käsitellyt ja kyllä se käsittely minun ymmärtääkseni oli erittäin perusteellinen ja huolellinen

puhemies täällä aikaisemmin ympäristöministeriön pääluokan keskusteluosuudessa edustaja juvonen peräänkuulutti suomeen parempaa muovin kierrätysjärjestelmää ja hyödyntämistä tähän asiaan joka tällä hetkellä vielä on täysin vaillinaisessa vaiheessa on kuitenkin tulossa pelastus pelastus tulee pohjanmaalta siellä ollaan rakentamassa laihialle pyrolyysilaitosta joka tulee hyödyntämään kierrätyskelvotonta muovia ja siitä tehdään öljyä raaka aine kerätään kaupoista rakennuksilta ja ja teollisuudesta hyötysuhde tässä on varsin hyvä noin

muovijätettä saadaan noin kymmenentuhatta litraa öljyä toinen hyvä esimerkki löytyy niin ikään pohjanmaalta keski pohjanmaalta toholammilta jossa pramia osakeyhtiön tytäryhtiö jalostaa kierrätysmuovipulloista sellaista muovigranulaa jonka se sitten myy teollisuuden raaka aineeksi eli suurempi ongelma meillä yhteiskunnassa on tällä hetkellä oikeastaan se että ihmiset eivät vielä kierrätä näitä muoviastioita elikkä laitetaan ne poltettavaan jätteeseen eikä viedä niitä kauppojen pihoissa oleviin oleviin muovijätteiden keräyspisteisiin sitten kun tähän päästään niin kyetään vielä paremmin

käyttökelvottomaksi jääneet muoviastiat

mielenkiintoista seurata hyvää keskustelua täällä todellakin tämä vaalikausi on ollut ministeri tiilikaisen johdolla aktiivisen aktiivisen ympäristöpolitiikan kautta ehkä erityisesti kannattaa mainita ministeri tiilikaisen työ pariisin ilmastokokouksessa yhtenä johtavana neuvottelijana se sai merkittävästi tuloksia aikaan ei ole ehkä väärin kysyä niin kuin joku joku kysyi mihin me tarvitsemme vihreitä kun meillä on ministeri tiilikainen ja suomen keskusta todellakin toinen näkökulma on se että täällä on sanottu että normien sujuvoittaminen olisi vastoin ympäristöarvoja tai tai sitten hyvää rakentamista mielestäni näin ei ole on totta että ympäristöministeriön alalla on purettu tarpeetonta byrokratiaa sujuvoitettu normeja merkittävästi jotta on voitu rakentamista edistää kyllähän voidaan katsoa että jätevesi asetuksen järkevöittäminenkin on ollut normien sujuvoittamista tai sitten vaikka vaikka liito oravien alueiden merkinnän joustavoittaminen on sellaista ollut ja niin edelleen mutta erityisesti kun suomessa tarvitaan uusia edullisia asuntoja normien sujuvoittaminen tähän liittyen niin haja asutusalueilla kuin täällä pääkaupunkiseudullakin on kyllä tärkeätä ja järkevää

kiitoksiin jotka ministeri tiilikaiselle osoitetaan voi kyllä yhtyä lämpimästi hän on tehnyt kyllä todella hyvää työtä ja historiallista työtä suomen eteen ja suomalaisen kestävän ympäristönsuojelun nimiin tämä on sitä järkivihreyttä mitä tässä maassa on pitkän aikaa kaivattu mutta rouva puhemies muutama asia vielä ja lähinnä tähän vesistönsuojeluun liittyen tämä jätevesiasetuksen järkiinnyttäminen mikä nyt saatiin tehtyä on kyllä merkittävä asia maaseudun ihmisillä meinasi uskoa loppua jo tässä välillä kun valtavia turhiakin investointeja jouduttiin tekemään nyt kun saadaan selkeät pelisäännöt siinä mitkä oikeasti auttavat myös eivätkä ole turhaan rahaa vieviä näitä tullaan myöskin toteuttamaan itämeri on tietysti meidän kaikkien yhteinen tärkeä asia ja sen sen suojelu on varmasti merkittävää tähän liittyen tämä maatalouden syyllistäminen mikä mikä usein tulee eteen tuntuu jokseenkin kohtuuttomalta siellä on tehty hyvin paljon erilaisia tekoja millä on pystytty ravinnekuormat estämään mutta mielestäni hyvin erikoista on kuitenkin se että kun katsoo missä on suurimmat fosforipäästöt ja missä on suurimmat päästöt ylipäätään niin ne tuppaavat olemaan suurien kaupunkien edustoilla traktoria eikä lehmän lehmää nähtykään erityisesti pietarissa vesistönsuojeluasiat ja jätevesiasiat ovat olleet todella huonolla tolalla eli näihin ongelmakohtiin pitäisi todellista todellista puuttumista tehdä sitten vielä yhtenä asiana tämä risteilyalusten jätevesien laskukielto joka ensimmäinen kuudetta kaksituhattakaksikymmentäyksi mennessä pitää saada voimaan onhan tämä nyt semmoinen konkreettinen asia joka pitäisi saada voimaan välittömästi kuinka voi olla että isot risteilijäalukset voivat jätteensä tuonne mereen laskea meidän kaikkien

kuunnella kun vihreät ja keskusta kiistelevät siitä kumpi on vihreämpi mutta tosiasia on se että järkevään ja vastuulliseen ympäristöpolitiikkaan päästiin vasta sitten kun perussuomalaiset tulivat hallitukseen vahvana voimana esimerkiksi rakennuslainsäädännön uudistus on täällä käsittelyssä ja ennen kaikkea jätevesiasetus joka taidettiin kyllä keskustalaisen pääministerin aikana säätää mutta vasta nyt se saatiin historian lehdille ja tämä on tietysti erinomainen asia ja perussuomalaisten suuri voimannäyte arvostan tietysti kaikkien puolueitten tavoitteita toimintaa ja tuloksia mutta tosiasiat on hyvä myös muistaa ja tunnustaa arvoisa puhemies kun lauri oinonen ei ole enää täällä eduskunnassa on vuorotteluvapaalla niin totean että tämä suurpetokysymys on sellainen johon myös pitää kiinnittää vakavasti huomiota toinen eläimiin liittyvä kysymys on peurat varsinkin tuolla lounaisessa suomessa ne aiheuttavat hirvittävän paljon vahinkoa me panimme edustaja ala nissilän esityksestä liikennejaostossa määrärahan loimaan seudun hirvi ja peura aidalle mutta siellä tarvittaisiin peurojen määrän voimakasta vähentämistä niin kuin ystävämme taito ylhäinen aina muistuttaa sillä seudulla asuvana eli tällaisia toimenpiteitä tarvitaan lopuksi vielä totean että kyllä metso ohjelman toteuttaminen ja siihen rahan lisääminen ovat myös perussuomalaisten ympäristöpolitiikan hyvää

arvoisa puhemies varmaankaan ei ole tarkoituksenmukaista täällä kilvoitella sillä kuka on vihrein tai mikä puolue on vihrein vaan tämä ympäristöpolitiikka ja meidän yhteinen asiamme ja toivottavasti ei aidosti ole ristiriitaa kollegoillani ja ystävilläni keskustassa näiden asioiden suhteen toivottavasti en kuullut oikein kun sanottiin että luonnonsuojelu ei hyödytä ketään sen sijaan painotan näitä kommentteja joita keskustalaisilta ystäviltä on kuulunut siitä miten tärkeää meidän on turvata luonto ja ympäristö myöskin tuleville sukupolville näiltä osin ympäristöpolitiikkaa ja luonnonsuojelua oikein mielellämme edistämme yhdessä tästä eteenkin päin

kiinnittää kolmeen erilliseen asiaan huomiota rakentamisessa haluan kiinnittää siihen huomiota että monet lähes kaikki meistä haluavat asua mahdollisimman kauan kotona siksi on tärkeää että nyt budjetissa on näihin korjausavustuksiin ja riittävästi kohtuullisesti määrärahoja ihmiset ikääntyvät toinen asia mihinkä haluan kiinnittää huomiota täällä on monissa puheenvuoroissa otettu esille saimaannorppa tosiasia on että norppakanta saimaalla on kasvanut viime vuosina huomattavasti ja jatkuvasti nyt siellä on noin kolmesataakuusikymmentä yksilöä viimeisten tietojen mukaan kun tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentä luvulla yksilöitä oli noin satakaksikymmentä viiva sataviisikymmentä kappaletta elikkä norppakanta on

ovat perustuneet vapaaehtoisuuteen tässäkin asiassa se vapaaehtoisuus on on tärkeä asia toivon että myöskin jatkossa jos sinne tehdään ne perustuvat vapaaehtoisuuteen nyt ei tarvita enää lisärajoituksia omasta mielestäni ollenkaan saimaalle mahtuvat sekä norpat kalastajat että myös vapaa ajan asukkaat ei tarvita lisää verkkokalastuskieltoja kuten vihreät ovat täälläkin tänään omissa puheenvuoroissaan jollain tavalla esittäneet siis ei lisää rajoituksia lopuksi arvoisa puhemies haluan todeta että suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta siis uusi kansallispuisto hossa on hieno ja tärkeä lahja sata vuotiaalle itsenäiselle suomelle pelkkä sen kansallispuiston perustaminen ei kuitenkaan riitä tulevaisuudessa vaan tulevaisuudessa tarvitaan lisäresursseja myös toimintojen kunnossapitoon kuten myös edustaja parviainen omassa puheenvuorossaan toi

arvoisa puhemies edustaja maijala otti kaksi asiaa esille vieraslajit ja kalakannat itse asiassa vieraslaji kanadanmajava on niin nopeasti leviämässä pohjoiseen päin että se on hyvin nopeasti oulangan kansallispuiston lajistossa ja näinhän ei pitäisi käydä että sinne tulee tulee vieraslaji riittävästi työtä on ollut jo niitten vieraskasvistojen torjumisessa mitä sinne meinaa tulla mutta sitten yksi huoli on kyllä noitten

geenipankkien ylläpitämisen ihan toiseen vesistöön niin täytyy toivoa nyt ettei sattuisi mitään kohtalokasta riskiä ja ja tapahtuisi näille meidän harvinaisille uhanalaisille kaloille korvaamaton vahinko olisimme mielellämme halunneet säilyttää näitten kasvattamisen tässä omassa vesistössä joka vielä on tautivapaa vesistö

arvoisa rouva puhemies en malta nyt olla jatkamatta keskustelua näistä muovin aiheuttamista ympäristöhaitoista edustajien hautala ja siren innoittamana tässä nythän tilanne on se että meillä suomessakin tulisi harkita erilaisten lainsäädännöllisten toimenpiteiden käyttöönottoa varsinkin kertakäyttöisen muovin osalta esimerkiksi ranskassahan

kertakäyttöisten ostosmuovikassien ja myöskin kertakäyttöisten muovisten ruokailuvälineiden käyttö ollaan todellakin nyt kieltämässä tässä parhaiten edetä puuttumalla nimenomaan näiden sanotaanko nyt tiettyjen tavallaan turhien muovikäyttötavaroiden kuten esimerkiksi näiden ostoskassien osalta kieltämällä niiden käyttö ja kun meillä kuten tiedetään aikaisemminkin jo tuli mainittua on esimerkiksi kotimaisesta puukuidusta mahdollista valmistaa muovia korvaavia tuotteita niin tällä päästäisiin myöskin kansantaloudellisesti ihan positiivisiin ratkaisuihin tosiaankin näitä esimerkkejä maailmalta löytyy ja myöskin toivon mukaan pikkuhiljaa lisää sitä tutkimustietoa siitä minkälaisia ne mikromuovin aiheuttamat ongelmat

haluan sanoa vielä sen että kun katsoo suomalaista suomalaista maaseutua ja sen mahdollisuuksia niin kansantalouden kehittämisen ja tervehdyttämisen kannalta investointien liikkeelle saantihan on asia numero yksi tällä tiellä hallitus on toiminut määrätietoisesti tekemällä byrokratian purkua jolloin kaavoitus on saatu selkeytettyä ja virtaviivaistettua valitusoikeuksia pitää vielä karsia pois ne miljardi investoinnit jotka siellä odottavat ovat aidosti oikeita investointeja jotka luovat uutta kasvua kansantaloutta ja ennen kaikkea vähentävät työttömyyttä siis yli seitsemän miljardia minkä työttömyydestä maksamme on ihan oikeasti meidän omissa käsissämme haluammeko sen pois

ja on huipputason osaamista eikä ole mikään ongelma saavutettavuus on sata prosenttia ja heti toinen asia arvoisa rouva puhemies vielä on se että kun katsotaan kaavoituksen uusia keinoja mitä ympäristöministeriö ajaa nimenomaan tätä viherryttämistä ja

niin nyt on pidettävä huoli siitä että tällaisilla uusilla määräyksillä ei palata siihen aikaan jolloin byrokratiaa lisättiin eli meidän on pidettävä huoli siitä että järjestelmiä yksinkertaistetaan jos joku kuvittelee että tämän maan talous nostetaan sillä että me luomme byrokratiaa lisää ja lisää kustannuksia ja jarrutamme investointeja niin siitä ei kyllä mitään hyvää seuraa lopuksi vielä rouva puhemies haluan toivottaa tämän pääluokan kohdalla kaikille oikein hyvää joulunaikaa ja virkistävää vapaata ja sitten kun palaamme töihin uusin voimin niin on uudet puheet ja uudet haasteet

arvoisa puhemies edustaja ala nissilä jo ehti lähteä pois iloitsi siitä että pariisin ilmastosopimus on saatu ja että nyt ei ole enää mitään tarvetta työlle mutta minä olen todella huolissani sillä toimeenpanon aikahan on nyt eikä meillä ole aikaa hukattavaksi maiden ilmastolupaukset ja toimet eivät tällä hetkellä vastaa sitä ettei maailma lämpenisi kahta astetta saati sitä puoltatoista mitä mitä tavoitellaan on kriittiset hetket toimia etteivät jäätiköt sula merenpinta nouse metreillä ja laajoja alueita aavikoidu

sektorin joustot tulisi hyödyntää täysimääräisesti ja käytännössä tämä tarkoittaa kokonaispäästötavoitteen alentamista päästötavoitteesta tinkiminen on kestämätöntä tilanteessa jossa eun tavoitteet eivät vastaa pariisin ilmastosopimusta hiilinieluihin tarvitaan tieteeseen ja faktoihin perustuvat läpinäkyvät laskentasäännöt ja niiden tulee kannustaa kestävään metsä ja biotalouteen jossa metsän hiilinielut eivät vähene vaan pikemminkin globaalisti kasvavat

arvoisa puhemies luonnon monimuotoisuus ja se että se saadaan säilytettyä entisellään kokonaisuus josta minut tunnetaan aika hyvin eduskuntaankin sillä että minun ensimmäinen poliittinen puheeni alkoi sillä tavalla että olen se akka jolta karhu tappoi viime kesänä seitsemänkymmentäviisi lammasta mutta eivätpä karhut tienneet että väärään aikaan lampaat muuten tappoivat näistä petoasioista tuon tässä ympäristöministeriön hallinnonalan kohdalla esille ahman ahma aiheuttaa porotaloudelle todella suuret vahingot mutta asti ollut täysin rauhoitettu eläin ahmakannan hoitosuunnitelma tehtiin vuonna kaksituhattaneljätoista ja sinne kirjoitettiin että ahmoja voidaan alkaa poistamaan poromiehet ovat todella odottaneet tätä ahmojen poistohommaa koska siihen päästäisiin niin että ne erityistä vahinkoa aiheuttavat eläimet voitaisiin poistaa eiväthän kaikki ahmat todellakaan aiheuta vahinkoja mutta on yksittäisiä ahmoja jotka ovat todella pahoja petoja siis yksittäinen ahma saattaa kolmeakymmentä poroakin vain vahingoittaa ei välttämättä edes tappaa yhteen paikkaan on muuten aikamoinen näky ja paikka nähdä se tilanne mikä se on

ahmakannan hoitosuunnitelman täytäntöönpanoa edellyttävä asetus aikaiseksi tämä asetus toivon mukaan saadaan nyt sitten tehtyä erityinen peruste tälle asetuksen saamiselle on se että nyt on havaittu että eteläisessä suomessa poronhoitoalueen eteläpuolella on todella huomattava määrä ahmoja tunnetteko te te muuten minkälaiset jäljet on ahmalla suosittelen etelämpänä asuvia ihmisiä

edustaja savola otti esille tämän jätevesiasetuksen ja täytyy sanoa aivan kuten edustaja kankaanniemi tässä esitti että tämä järkeistäminen jätevesiasetuksessa aloitettiin perussuomalaisten toimesta suomi on euroopan ainoa maa missä asunnottomuus on vähentynyt viimeisten vuosien aikana asunnottomuutta silti esiintyy maassamme ja sen ennaltaehkäisyn parissa on jatkettava määrätietoista työtä ympäristöministeriöllä on muun muassa käynnissä huoneistoturvavakuutukseen liittyvä pilottihanke jossa vuokranantaja ottaa huoneistoturvavakuutuksen kun vuokralaiselle ei kotivakuutusta myönnetä tämänkaltaisia hankkeita todella tarvitaan ja olen hyvin tyytyväinen että hallituksen hyväksymää asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa viedään eteenpäin myös edustaja louhelainen ja edustaja kankaanniemi ottivat tämän asunnottomuuden esille hyvin puheenvuoroissaan sähköautot ovat tulevaisuutta uudenkaupungin autotehdas aloitti muistan sen tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyhdeksän ja ensimmäinen auto mikä meillekin silloin hankittiin kun asuimme aika lähellä sitä autotehdasta oli saab tietenkin tämä sähköautoasia on nostettu esille moneen kertaan täällä salissa myös tänään ja se on tulevaisuutta sähköautotuotanto on hyvin todennäköistä myös uudenkaupungin autotehtaan tulevaisuudesta puhuttaessa

välillä

autotuotanto ja autotehtaan mahdollisuudet jatkaa ovat hiipuneet mutta kuitenkin autotehdas on pyristellyt ja nyt menee paljon paremmin ja aika hyvältä näyttää tulevaisuus myös toivoisin että täällä salissa kaupunkilaiset ja maaseudun väki johon itsekin kuulun lähentyisivät ja rakentaisivat suomea eikä riideltäisi

arvoisa puhemies edustaja honkonen tuossa ansiokkaasti listasi hyviä esimerkkejä siitä millä tavalla tähän muovin aiheuttamaan ympäristöongelmaan voitaisiin tarttua siihen listaan haluan vielä lisätä esimerkiksi kosmetiikan sisältämät

esimerkki erittäin turhasta sisällöstä kosmetiikassa kosmetiikassa joka aiheuttaa vielä ympäristölle ongelmia kun se siitä huuhtoutuu vesien mukana meidän vesistöihimme tämä siis lisäyksenä siihen hyvien esimerkkien listaan asuntopolitiikan puolella haluan vielä nostaa esille normienpurun hengessä yhden näkökulman mikä koskee erityisesti opiskelijoille suunnattua asuntotuotantoa nimittäin hirvittävän monella opiskelijalla ei ole käytössään autoa niinpä onkin aika epätarkoituksenmukaista että näiden opiskelijoille suunnattavien uudisrakennusten yhteydessä myöskin autopaikkoja tehdään ne eivät ole välttämättömiä opiskelijat yleensä sijoittuvat lähelle korkeakouluja ja myöskin käyttävät fillareita ja

joukkoliikennettä jota monessa kunnassa on myös kovasti kehitetty näinpä opiskelija asuntojen osalta autopaikat eivät ole tarpeellisia ja niitä vähentämällä voitaisiin myöskin näitä kustannuksia saada karsittua kun tämä kohtuuhintainen asuminen meidän kaikkien yhteinen huolemme on

täällä joku aika sitten virheellisesti kerrottiin että suomi olisi tinkimässä omista ilmastovelvoitteistaan ei ole vaan suomi sipilän hallituksen johdolla on hakemassa oikeudenmukaisia ja luonnontieteeseen perustuvia laskentamalleja joilla näitä mekanismeja rakennetaan se on se ainoa kestävä tie jolla me voimme tässä asiassa edetä se kohtelee myös kaikkia maita samalla tavalla niin kuin sen pitääkin sen pitää perustua

on kasvanut ja kehittynyt myönteisesti jo pitkän aikaa mikä sai kannan kehityksen kääntymään kääntymään se että paikallisten kanssa istuttiin samaan pöytään etsittiin ne mekanismit joihin kaikki sitoutuivat se oli se tae jolla tämä kannan kasvu aikaansaatiin näin pitää myöskin jatkaa se ei toimi niin että jostakin ylhäältä määritellään

saimaalla ovat aina liikkuneet sukupolvesta toiseen tietävät miten norppa käyttäytyy miten norppa lisääntyy mitä se vaatii mitä se sietää sitä kautta on pystytty lisäämään sitä luottamusta se on ihan selvä näin pitää näin pitää toimia enempää rajoitteita ei missään nimessä tarvita kuin siellä tällä hetkellä on koska kanta kasvaa hyvällä tavalla puhemies lopuksi

arvoisa puhemies jo vuosisatoja maassamme on valjastettu virtaavia vesistöjä sähköntuotannolla on ollut suuri yhteiskunnallinen painoarvo ja kalakantojen arvo on taannoin jäänyt kokonaisarvioinnissa selvästi toiseksi vaeltavien kalojen ja virtavesien ekosysteemien muutoksiin on nyt kuitenkin herätty vaellusreittien ennallistaminen kalateitä rakentamalla onkin yksi sipilän hallituksen kärkihankkeista esimerkiksi karjaanjoen kalatiehanketta on viety eteenpäin vuosien varrella monien ihmisten toimesta nyt sitkeä työ on kantamassa hedelmää ministeri tiilikaisen myönnettyä valtion osarahoituksen hankkeen toteuttamiseen valtion sitoutumisen myötä myös voimalaitosyhtiöt lukuisat yksityiset toimijat ja alueen kunnat ovat sitoutuneet hankkeeseen alueen yhteinen näkemys hyvä suunnittelu sitoutuminen ovat tuottamassa hienon lopputuloksen uskallan sanoa että länsi uudenmaan kalatiehankkeen toimintamallista on oppimista moneen muuhunkin hankkeeseen muillekin alueille suomessa meillä karjaanjoen vesistössä sähköntuotantoon rakennetut voimalat estävät vaelluskalojen nousun vesistössä joka täydessä mitassaan yltää mereltä raaseporin lohjan vihdin ja karkkilan kautta aina lopen latvavesille saakka nyt hankkeen avulla päästään parantamaan vaelluskalakantojen olosuhteita samalla suunnitellaan kokonaisvaltaisesti vesistöjen käyttöä ja hyvää hoitoa vesistöjen kunto paranee samoin kuin eri lajien elinympäristö ja elinvoima hankkeella on merkitystä ympäristöarvojen lisäksi myös vapaa ajankalastajille ja se varmasti hyödyttää myös alueen matkailutoimintaa ja vahvistaa kala ja raakkukantojen lisäksi sitä kautta myös työllisyyttä

arvoisa puhemies on ehkä syytä palauttaa mieleen muutama fakta tästä jätevesikysymyksestä nämä kummalliset määräyksethän mitkä tosiaan aikoinaan tehtiin ovat rkpn ympäristöministerin enestamin ajoilta

riittävän hyvin tuloksin saatu höllennettyä myöhemmin vaan nyt sitten sipilän hallituksen myötä saatiin todellakin tämä järkipäätös aikaiseksi on hyvä että vanhempi ikäpolvi vanhemmat asukkaat maaseudullakin on tästä nyt vapautettu ja myöskin sitten ranta alueilla tämä asia pitää laittaa kuntoon mutta nimenomaan jos ei ranta alueella ole tämä kiinteistö niin on hyvä että siellä ei pakoteta myöskään sitten tietyntyppisiin puhdistusjärjestelmiin tässä on monta hyvää muutosta ja tätä päätöstä on kyllä kiitetty sitten toiseen aiheeseen metsien käytöstä on erittäin hyvä että suomi on edistyksellinen nyt tässä uusiutuvaan energiaan siirtymisessä biotalouteen siirtymisessä meidän metsäthän kasvavat koko ajan nopeammin ja kun saadaan tuo metsien hoito erityisesti nuorten metsien osalta kuntoon tällä hetkellähän liian suuri osuus varsinkin meidän nuorista metsistä on hyvinkin tyydyttävällä tasolla jopa huonolla tasolla kaupungistumisen takia metsän

harrastavia ja ja ammatikseen on liian vähän suhteessa metsien määrään ja kun myöskin metsäyrittäjyyttä saadaan ammattimaistettua niin metsät tulevat kasvamaan enemmän tämän hyvän hoidon myötä on erittäin tärkeää että puulle saadaan myös käyttöä mutta kyllä tästäkin tullaan huolehtimaan ja suomi tulee olemaan kärkimaita siinä että meidän metsistä pidetään huolta ja myös ilmastosta tätä myöten

puhemies haja asutusalueiden jätevesien käsittelystä varmaan voitaisiin toinen neljätuntinen sessio erikseen järjestää onneksi siihen ei enää ole tarvetta haluan vielä nostaa esille erään yksityiskohdan jota olen yrittänyt tässä

tällä hetkellähän meillä ole mahdollisuutta juurikaan todentaa niiden toimivuutta eikä resursoida niitten valvontaa mutta meidän pitää kiinnittää huomiota siihen että oikealle paikalle asennetaan juuri sinne parhaalla mahdollisella tavalla soveltuva laite joka myös tämän meidän nyt yhteisesti sopiman

ole juurikaan merkitystä elleivät ne vesistöt puhdistu ja hyödy siitä paitsi ympäristön näkökulmasta myös hygieniasyistä jotka ovat ehkä hieman vähäisemmällä huomiolla olleet joten todellakin kannan huolta siitä että me pystymme varmistamaan että laitteet joita puhdistustarkoituksessa asennetaan sinne haja asutusalueille ja jotka tämä lainsäädäntö edellyttää asentamaan myöskin toteuttavat sen työn mitä varten niitä sinne asetetaan

ympäristöministeriön hallinnon alan toimilla on todella suuri merkitys lapin elinkeinotoiminnalle ja erityisesti matkailuosa alueelle tässä yksi olennainen asia on kalatie ja vaelluskala asia ja siihen myönnettävät määrärahat tästä merkinnästä hallitusohjelmassa ja nyt sitten myöskin talousarviossa varatuista rahoista olen todella tyytyväinen kuten on kalatalouden keskusliittokin

on eteenpäin tässä pitkässä projektissa kun vesistömme on rakennettu niin millä tavalla me saamme pelastettua takaisin kalojen vaeltamisen ylös lisääntymisalueillensa itse olen kemijoen vesistöalueelta ja meille lappilaisille matkailussa on todella huikea asia jos ja kun me saamme sen lohen taas nousemaan myöskin kemijoessa ylöspäin ensimmäiset hankkeet ovat nytten jo työn alla ja sen näkee sitten kuinka kauan

mutta nyt sitten kalaporrasasiat erinäköiset kuviot mitä siellä on varmasti tuloksia aikaiseksi ja kyllä minun haaveenani on että vielä joku päivä me siellä kemijoen latvoilla tenniön varressa kotirannassa voisimme pyytää lohta joka on itse noussut ylös

jätevesiasetuksen järkeistäminen tällä hallituskaudella on hyvä asia mutta yksi asia mietityttää todella nimittäin moni mökinmummo ja moni muukin sijoitti jopa kymppitonnin tähän asetuksen mukaiseen systeemiin nyt onkin kysymys siitä kun eivät laitteet toimi pitäisikö heille jotenkin korvata tämä se on se on aivan järkyttävää että moni tosi vähävarainen oli kuuliainen ja heti hoiti asiat kuntoon mutta

nämä laitteet mitä on laitettu eivät toimi ollenkaan ja tämä sijoitus on ollut turha pitäisi nyt harkita voisiko tämän jotenkin korvata heille

vielä näistä vaelluskaloista ja vesivoimasta jotka tässä keskustelun loppupuolella nousivat esiin meillähän on suomessa energiayhtiöt velvoitettu korvaamaan patoamisesta aiheutuvia haittoja kustantamalla

kalaistutuksen kuluja mutta tässä on parannettavaa edelleen niin kuin tässä aikaisemminkin kuultiin toinen asia on se minkälaisia ongelmia nämä padot nämä padot kaiken kaikkiaan aiheuttavat suhteessa siihen minkälainen merkitys vesivoimalla näiden patojen kautta on suomen energiatuotannossa itse asiassa energiatuotannosta vain pieni osa oliko se nyt kolme vai neljä prosenttia tulee vesivoimasta ja suomessa on paljon sellaisia patoja jotka eivät juurikaan tätä energiaa tai sähköä tuota olisikin hyvä pohtia voitaisiinko näitä turhia patoja purkaa ja panostaa sitten niihin joiden osalta on suurempi hyöty suhteessa tähän energiatuotantoon ettei ole niin että meillä on patoja jotka aiheuttavat haittaa kalakannoille ja ympäristölle mutta eivät juuri sitten hyödytä tätä meidän energiantuotantoamme

arvoisa puhemies edustajat maijala ja siren ottivat esille nämä kalatiet ja ja voimalaitospadot myös minä olen sitä mieltä että suomessa olisi nyt korkea aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen siitä sodanjälkeisestä vaiheesta jolloin kovalla kiireellä rakennettiin vesivoimaa kun siihenastista vesivoimaa oli jäänyt uuden itärajan taa aikamoinen määrä on ymmärrettävää että silloin ei ajateltu kalateitä mutta kyllä nyt nyt pitäisi ajatella maailmalla on esimerkkejä toimivista kalateistä ja kyllä meidän nyt pitäisi saada lainsäädäntö sellaiselle tolalle vesivoimayhtiöt jotka ovat vuosikymmeniä toimineet vähän niin kuin valtio valtiossa ovat pystyneet estämään sellaiset lakimuutokset joista tällainen kalatievelvoite tulisi tulisi että se asia saataisiin nyt pikkuhiljaa kuntoon aivan kuten edustaja maijala kyllä minäkin toivon että tulee aika jolloin lohi nousee omin avuin

muun muassa kemijoen latvavesille mutta sitten tästä kun edustaja elomaa otti esille ne ihmiset jotka ovat ensimmäisten joukoissa aikoinaan hankkineet näitä jätevedenpuhdistuslaitteita silloin kun kysymys on laitteista jotka eivät toimi ymmärtääkseni normaalin kuluttajasuojalainsäädännön pitäisi pitäisi auttaa näitä ihmisiä eli jos on myyty harhaanjohtavin lupauksin ja jos on myyty laitteita jotka eivät toimi siinä tarkoituksessa

johon ne on myyty silloin kuluttajaa on huijattu ja kuluttajansuojalainsäädännön kuluttajaviranomaisten pitäisi toimia

näitä aggressiivisten myyntimiehien kautta tapahtuneita hukkainvestointeja varmasti tuli jätevesipuhdistamoitten kohdalla ja ja juuri näin jos jos nämä laitteet eivät toimi niin silloin korvauksia pitää sieltä hakea mutta mitä itse byrokratian purkuun tulee vielä tältäkin osin koska se tämmöinen kantava teema on ollut sen lisäksi että nyt tätä jätevesiasetusta saatiin kohtuullistettua on on tärkeää että ollaan pystytty myös muihin asioihin puuttumaan ja puututaan edelleen esimerkiksi kun meillä on niin yleinen luonnossa liikkuva eläin kuin liito orava

joka on aiemmin ollut hyvinkin rajoittava tekijä muun muassa kaavoituksen ja rakentamisen suhteen niin on hyvä että sitä koskevista rajauksista pystytään luopumaan ja

merkintöjä keventämään myöskin myöskin siltä osin haluan myös nostaa tässä esiin kemikaalilakiin liittyvät liittyvät asiat kun maanviljelijät jatkossakin kasvinsuojelututkinnon tekevät niin siinä kyllä kiinnittää huomiota että ei synny liian voimallisia velvoitteita tämän kemikaalilain seurauksena jos esimerkiksi tuholaistorjujan pätevyyttä täysin tähän kasvinsuojeluun kuulumatonta tekijää tai muuta jouduttaisiin suorittamaan mikä taas tekisi lisää kustannuksia jo muutenkin vaikeuksissa oleville viljelijöille kun kasvinsuojelusta puhutaan maataloudessakin niin kyllä tämmöiset aivan käytännön kokemukset ja tekijät ovat sitä parasta oppia siinäkin eikä tietysti siltikään paha ole vaikka myöskin koulutusta tähän liittyen annetaan

arvoisa puhemies on hienoa että niin moni edustaja täällä on ottanut kantaa uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämisen puolesta edustaja viljanen puhui tästä karjaanjoen vesistön kalatiehankkeesta mikä onkin todella kannatettava kuin myös kaikki lohjan seudun elvyttävät kalatiet kemijoella olisi loistavaa nähdä kalannousuja kymijoellakin on on elvytetty hankkeita tämä kansallinen kalatiestrategiahan hyväksyttiin hallituksessa maaliskuussa kaksituhattakaksitoista uhanalaisten vaelluskalojen suojelemiseksi ja niiden elinvoimaisuuden vahvistamiseksi kun täällä niin moni edustaja on kalojen ystävä ja hallituksella on kärkihanke niin niin voisitte yksissä tuumin viedä eteenpäin sitä viestiä että näitä kalatiestrategian hankkeita voisi vieläkin hyvin kiihdyttää sillä hallitushan on itse asiassa leikannut momentilta vesi ja kalataloushankkeiden tukeminen miljoona euroa jonka se on sitten siirtänyt biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihankkeelle elikkä summa summarum perusrahoitus on nimetty uudelleen kärkihankerahoitukseksi kaiken kaikkiaan se mitä tarvitaan myös olisi se että näihin vanhoihin ikiaikaisiin vesilupiin voitaisiin puuttua että voitaisiin velvoittaa kalatie myös niille vesivoimaloille joilla on olemassa oleva vanha vanha vesilupa tähän toivon tätä samaa yksituumaisuutta ja halua suojella meidän arvokkaita vaelluskalakantojamme jatkossakin

lyhyesti totean vain että todellakin haja asutusalueiden jätevesiasetus syntyi vuonna kaksituhattakolme eli noin kolmetoista vuotta sitten ja silloin ympäristöministerinä oli jan erik enestam rkpstä tuota asetusta yritettiin sen jälkeen korjata ja tehdä kohtuulliseksi mutta se ei onnistunut vasta nyt tämän hallituksen toimesta tämä

on saatu korjattua ja asianmukaiseen muotoon tämä on ikävä tosiasia minkä edustaja elomaa otti esille että monet iäkkäät ihmiset joutuivat paineen alla teettämään kalliin remontin joka ei nyt sitten olisikaan tarpeen se on ikävää mutta ei siihen varmaan voida enää palata että sitä mitenkään korvattaisiin mutta pahoittelut että näin on päässyt käymään

yhdeksi kärkihankkeeksi ja tehdään erittäin mittavaa työtä että saataisiin myös niitä menneitä valjastettuja jokia sitten palautettua jälleen lohikannan osalta ensi vuoden aikana olisi tärkeää myös että ministeri selvittäisi tämän tornionjoen lohiregale kysymyksen joka on jo vuosia vuosisatoja itse asiassa vellonut tietämättömänä tällä hetkellähän ministeriö jo hakee siihen uutta selvitystä vertailevaa tutkimusta mutta se asia kyllä pitäisi saada kuntoon onkin hienoa että ministeri on asiaan perehtynyt myös ruotsalaisen kollegansa kanssa on nimittäin tosiasia että jos ajattelee sitä luontomatkailua mille pohjois suomessa erittäin iso osa elinkeinorakenteesta jo alkaa nojautumaan ja jonka kasvuprosentit ovat aivan hurjia monin seuduin jopa kahtakymmentä prosenttia niin kyllä myös kalastukseen liittyvä matkailu on erittäin suuressa osassa tulevina vuosikymmeninä huomaamme varmasti myös sen että ensi vuonna kun hossan kansallispuisto perustetaan kyllä suomussalmella veroeurokertymä tulee olemaan mittava niissä lapin suurissa kansallispuistoissa käy vuosittain satojatuhansia vierailijoita pienimmissä ainoastaan kymmeniätuhansia mutta siitä huomataan jo että se matkailupotentiaali on varsin hurja

käytetty nimenomaan haja asutusaluetta koskevasta jätevesilaista ja sen tarpeellisuudesta että onko sitä nyt tarpeellista muuttaa omasta mielestäni lakiesitys on tarpeellinen siitä syystä että se nykyisin voimassa oleva asetus

puutteellista myöskin kunnissa kuntien ympäristöviranomaiset eivät ole itsekään tienneet mikä on se vaatimustaso mitä vaaditaan nyt tämä laki kun se astuu voimaan selkeyttää huomattavasti nykyistä asetusta siinä määritellään nimenomaan se metrimäärä mikä on vesistöstä sata metriä jos on sataa metriä kauempana vesistöstä oleva rakennus niin silloin ei tarvitse tehdä muutoksia ennen kuin vasta sitten kun tulee uudisrakentamiseen verrattava rakennuslupatoimenpide rakennuslupatoimenpide silloin tulee tehdä niitä muutoksia jos tarvitaan ja mikä on olennaista ainoastaan perustason vaativat toimenpiteet se on olennaista että ei tarvitse tehdä parempia kuin mitä perustaso vaatii itse näen että nyt tämän jälkeen kun tämä jätevesilaki astuu voimaan myöskin tiedottamiseen tarvitaan panostusta ja että kuntien viranomaiset myöskin tietävät mikä on se taso mitä nyt tarvitsee tehdä ja tiedottaminen on avainasemassa myöskin tästä eteenpäin

kalastuslaki ja uusi kalastuslaki määrittelee sen paljonko näitä kalastonhoitomaksuja ja varoja on käytettävissä kalastonhoitoon me yritimme kyllä sitä että tämä olisi mennyt niin että raha olisi riittänyt mutta kun tämä laki on edellisen hallituksen päättämä laki niin nyt sitten ilmeisesti me joudumme sitä miettimään ensi vuonna uudelleen nimittäin valtiovarainvaliokunta on omassa mietinnössään kirjoittanut seuraavalla tavalla

joka on yksi pilkku kahdeksankymmentäviisi miljoonaa euroa eli kahdeksantoista prosenttia vähemmän kuin vuonna kaksituhattakuusitoista syynä tähän on kalastonhoitomaksujen kertymän pieneneminen mikä johtuu lähinnä kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneiden henkilöiden maksuvapautuksesta

maatalouden vaikea tilanne on valitettavasti jatkunut viimeiset vuodet ja on toivottavaa tietenkin että kehitystä parempaan tapahtuisi kohti ensi vuotta mentäessä ja ainakin hallitus on omilla toimillaan koettanut kyllä täyttää niitä lupauksia mitä maatalousväestölle on ollut viidenkymmenen miljoonan euron kriisipaketti ei ole mikään vähäpätöinen asia se ei ratkaise kaikkia ongelmia mutta se oli ensiarvoisen tärkeä tässä tilanteessa on olemassa lukuisia asioita joista vielä neuvotellaan euroopan unionin kanssa on tiettyjä asioita joihin tarvitsemme notifikaation että saisimme ne sitten omaan maatalouspolitiikkaamme voimaan tätä koskee esimerkiksi kysymys miten saisimme kiinteistöveroprosentille vapautuksia tarvittaessa ja erityisellä ilolla sitä että alkuperäismerkinnät ovat viimeinkin tulossa on ollut erikoista että me emme ole niitä pystyneet noudattamaan esimerkiksi samalla tasolla kuin vaikkapa ranska se on valitettava asia että venäjän vastapakotteiden seurauksena meidän

ole siinä kunnossa kuin se parhaimpina vuosina on ollut ennen kaikkea elintarvikepuoli kärsii niistä vaikka noin muutoin pystymmekin melkein yhdeksänkymmentä prosenttisesti tekemään kauppaa mutta se että että venäjän talous on toisissa kantimissa kuin aikaisemmin toki heikentää meidänkin kauppamahdollisuuksiamme on ollut hienoa että esimerkiksi sianlihatuotannolle on saatu mahdollisuuksia kiinan markkinoille siksi pitäisi nyt pitää huoli siitä että sikarutto ei missään nimessä pääse leviämään suomeen norminpurusta on erinomaisia tuloksia ennen kaikkea maatalouden osalta ja siitä kyllä varmasti kuuluu kiitos keskustan eduskuntaryhmälle ja erityisesti edustaja hakaselle

herra puhemies edustaja karimäen nostamaa asiaa näistä hankinnoista en malta olla kommentoimatta kuntien ja kuntayhtymien tekemät hankinnat ja hankintarenkaitten rooli ovat aivan tässä kuinka paljon kotimaista elintarviketta suomalaista elintarviketta saadaan markkinoille valitettavasti kun tätä keskustelua seuraa eri puolilla suomea helsingin keskustelu on pistänyt kyllä aika tavalla silmään sen sijaan että täällä panostettaisiin erityisesti kotimaisiin elintarvikehankintoihin ja laatuun täällä on keskitytty hyvin paljon esimerkiksi vegaaniruokapäiviin ynnä muihin kun nyt se koko voimavara tulisi mielestäni keskittää siihen että

missä jäljitettävyys on huippuluokkaa sen sijaan että ulkomaalaista soijaa täällä syötetään lapsille

arvoisa puhemies edustaja savolalle juuri tämän takia kun tämä vegaaniruokavaliokin herättää niin paljon kiinnostusta olisi tosi tärkeätä että meillä olisi kotimaista härkäpapua ja hernettä ja kasvisvalkuaista tarjota mutta se mitä edustaja savola nosti esiin on totta että että on haaste se että varsinkin näissä isoissa

otettaisiin lähi ja luomuruuan edistäminen yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi kyllä minun kotikaupungissani espoossa on ajettu sitä että cateringillä olisi lähiruuan ja luomuruuan edistäminen yksi yksi konkreettinen tavoite ja sillä tavallahan saamme myös paikallistalouteen työllisyyttä ja elinvoimaa

edustaja kurvinen

edustaja kurvinenkin on poissa olin näkevinäni mutta se oli harhanäky edustaja östman edustaja östman on poissa edustaja pirttilahti myös hän on poissa edustaja honkonen
arvoisa herra puhemies paikalla ollaan näin aluksi on varmaan syytä omaltakin osalta lausua kiitokset ja tällainen on hyvä todistus siitä että näissä näissä valtiontalouden julkisen talouden ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa pystyttiin tällainenkin maatalouden kriisirahoitus saamaan aikaiseksi se on äärimmäisen tärkeää meidän koko maatalouselinkeinon suomalaisen maaseudun ja ja elintarvikeklusterin näkökulmasta tuolla omilla kotikulmillani keski suomessa ja saarijärvellä on selvitetty sitä mikä pitkäaikaisen maitopitäjän mittakaavassa on vaikutus sillä kun maitotilojen määrä on vähentynyt ja sen vaikutukset esimerkiksi kunnallisverokertymään ovat olleet suuret tästä syystä pidän erittäin hyvänä että nyt on pystytty näinkin paljon venymään suomalaisen talonpojan hyväksi arvoisa puhemies pari sanaa puusta ja metsäenergiasta meillähän keski suomessa on se tilanne että meillä ei energiapuu liiku oikeastaan mihinkään ja syynä on se että nyt metsäteollisuuden kasvun myötä ja sahatavaran menekin kasvun myötä ja pikkuhiljaa myöskin sitten sellunkeiton lisääntymisen myötä näiden metsäteollisuuden sivujakeiden määrä kasvaa ja niitä aika edullisesti myydään sitten alueen voimalaitoksiin polttoaineeksi tähän tarvitaan itse asiassa aika pikaisestikin ratkaisuja koska nämä energiapuuvarannot ja varastot eivät kovin kauaa kestä ja meidän metsänhoidon tavoitteemmekaan eivät voi täyttyä kun emme saa tätä erittäin arvokasta metsäenergiaa liikkeelle johtuen tästä paikallisesta tilanteesta toivotaan että nyt sitten energia ja ilmastostrategian myötä kun näitä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan tähänkin löydetään

arvoisa puhemies olen maatalon tyttö olen seurannut isän jälkeen kun veli on pitänyt kotitilaa ja sen jälkeen nyt veljen vanhin poika pitää tilaa ja sanon kyllä että on se kovaa hommaa tänä päivänä ei tarvitse ihmetellä kun niin moni tila on

enää on menty jopa konkkaan kunnioitan niitä viljelijöitä jotka jaksavat tänä päivänä me tarvitsemme heitä

edelleen tärkeimpiä elinkeinojamme se luo työpaikkoja tuottaa ruokaa pitää huolta huoltovarmuudestamme budjetissa on otettu huomioon maatilojen ahdinko muodostamalla yhteensä viidenkymmenen miljoonan kriisipaketti kriisipaketista osa on jo käytetty ahdingossa olevien tilojen auttamiseen tilat jotka ovat joutuneet vaikeuksiin hintojen romahtamisen ja venäjä pakotteiden tuloksena saavat myös ensi vuonna hieman helpotusta maatalouden kansalliseen tukeen lisätään kymmenen miljoonaa joka kohdennetaan erityisesti investointeja tehneille tiloille maatilojen maksuvalmiutta vahvistetaan lainojen valtiontakauksilla ja maksuhelpotuksilla sekä tukimaksujen aikaistamisella edistämällä toimintaedellytyksiä vahvistamalla biokaasun tuotantoa maatiloilla ja luomumaidon käyttöä julkisissa hankinnoissa sekä vahvistamalla ja vauhdittamalla liha ja maitovalmisteiden alkuperämerkintöjen käyttöä

tämä on todella tärkeä uudistus niin ikään kotimaisen elintarviketuotannon ja maatalouden elinvoimaisuudesta tulee pitää huolta omavaraisuus on keskeisimpiä elementtejä maamme turvallisuutta ajatellen toimiva elintarviketuotanto on taloudellinen voimavara myös viennille suomalainen maaperä on maailman puhtain joten siinä kasvatetuille elintarvikkeille riittää varmasti kysyntää myös maailmalla tuotteet pitää vain markkinoida oikein ja ja toivonkin että maataloutemme saisi entistä enemmän kasvuvauhtia ja taloudellisia voimavaroja viennistä suomalaisten elintarvikkeiden vientiä ajatellen olisi tärkeää että eu markkinoille ei tule geenimuunneltuja tuotteita gmo tuotteiden saapuminen markkinoille olisi kova kolaus myös suomalaisten elintarvikkeiden maineelle gmo vapaus tulisi säilyttää vaikka kauppasopimus yhdysvaltojen kanssa joskus tulevaisuudessa toteutuisikin toinen erinomainen mahdollisuus on lähiruuan tuotanto lähiruuan kysyntä on kasvanut viime vuosina ja paikalliset maanviljelijät voivat myydä tuotteitaan lähialueillaan ilman merkittäviä kuljetuskustannuksia lähiruoka on myös kestävän kehityksen mukaista ruuantuotantoa suomalaisen eettisyyttä voidaan edelleen kehittää pääpainopisteeksi olisi hyvä ottaa tuotantoeläinten hyvinvointi vaikka suomessa monet tuotantoeläimet voivat melko hyvin kansainvälisessä vertailussa on siinä kuitenkin parantamisen varaa muun muassa kivunlievitystä kipua aiheuttavissa toimenpiteissä on syytä kehittää myös eläinten itseisarvon tunnustaminen ja ja kirjaaminen uuteen eläinsuojelulakiin edistäisi tuotantoeläinten hyvinvointia eläinkokeiden vaihtoehtotoimiin tulee rahoitusta kiitos siitä viljelijöiden jaksamisesta on myös pidettävä huolta ja usein tämä eläinten hyvinvointi liittyy myös hyvin kiinteästi viljelijöiden jaksamiseen työ on fyysisesti raskasta ja vaatii usein kohtuuttomien taloudellisten riskien ottamista tämän vuoksi onkin todella tervetullutta että hallitus panostaa maatalouden kansalliseen tukeen ja vahvistaa maatilojen maksuvalmiutta

arvoisa arvoisa puhemies edustaja elomaa käytti erittäin hyvän puheenvuoron tärkeitä asioita hyvä että nostitte tämän eläinsuojelukysymyksen ja eläinsuojelulain uudistamistarpeen esiin ja myös se jonka mainitsitte että suomi olisi hyvä pitää gmo vapaana oli erittäin hyvä ja kannatettava esitys siksi otinkin vastauspuheenvuoron koska kun olen lukenut hallituksen lausunnoilla olleen ruokapoliittisen selonteon niin sieltä löytyy ikään kuin toteamuksena se että gmo tuotteet tulevat suomenkin markkinoille ennemmin tai myöhemmin toivoisin todellakin että tätä ei otettaisi ikään kuin tällaisena toteamuksena vaan me tekisimme poliittisen valinnan minä itse kannatan sitä että pitäytyisimme gmo vapaana alueena se on meille vahvuus ja

arvoisa herra puhemies edustaja hautala otti äärimmäisen hyvin puheenvuorossaan esille tämän yhteisöpolitiikan maatalouspolitiikka on yhteisöpolitiikkaa mutta myös että se on myöskin huoltovarmuuspolitiikkaa osittain unohdetaan monta kertaa monta kertaa se asia täällä on puhuttu monissa puheenvuoroissa ja hyvin otettu kantaa tähän viljelijöitten maksuvalmiusongelmaan kannattavuuskriisiin ne toimenpiteet mitä kriisipaketissa tuli täytyy kyllä sanoa että olihan se hirveän iso pettymys viime keväänä toukokuulla kun se kriisipaketti ei hallitukselta tullutkaan mutta sitten kesän valmistelun jälkeen onneksi huokaistiin helpotuksesta ja tuo viidenkymmenen miljoonan paketti oli tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen nähden kyllä kiitettävä suoritus siitä kiitos koko hallitukselle ja erityisesti totta kai ministeri tiilikaiselle meillä rakennekehitys kiihtyy maatiloilla se tarkoittaa sitä että entistä isompia investointeja tarvitaan entistä harvempaan niitä tehdään samalla myöskin se yrittäjälukumäärä vähenee tästä syystä meillä on äärimmäisen tärkeää olla maaseudun kehittämisrahasto ja hyvä niin että nytkin sitä pääomitusta lisättiin millä tavalla tämä rakennekehitys sitten tulee ehkä näkyviin meillä kuluttajapinnassa otan yhden esimerkin jossa esimerkiksi ennustetaan että maitotilojen lukumäärä tulee myöskin aika romahdusmaisesti laskemaan ja samalla taas sitten maidon tuotantomäärät per lehmä

mutta siinäpä tuleekin ikävä yhtälö meidän naudanlihan tuotannolle joka todennäköisesti tulee kärsimään tästä lypsykarjatilojen vähenemisestä juuri sen takia että entistä vähemmän on myöskin lehmiä tähän haasteeseen pitää pystyä myöskin valmistautumaan tulevaisuudessa julkiset hankinnat lähtivät hyvään positiiviseen keskusteluun valtioneuvoston asetuksen jälkeen kesällä se kunnissa ei tahdo oikein saada läpi lyötyä sitä että se olisi oikeasti myöskin hankintakriteeri tänään kuultiin edustaja savolalta hyvä esimerkki millä tavalla asia etenee myöskin itse sain ensi vuoden talousarvioon omassa kotikunnassani sastamalassa kirjauksen tästä asiasta budjettivaikutusta selvitetään tulevan vuoden aikana ja katsotaan millä tavalla kilpailutusta pystytään hoitamaan niin että oikeasti tämä valtioneuvoston asetus tulee myöskin olemaan ohjenuora mutta myöskin haluaisin kaikkien täällä kiinnittävän huomion siihen että kun me puhumme paljon lähiruuasta me puhumme luomuruuasta

ennen kaikkea kotimaisesta ruuasta lähi ja luomuruualla ketjua emme pysty pelastamaan hyvät ystävät siinä täytyy puhua kotimaisuudesta ei pelkästä lähi ja luomuruoasta ne ovat kruununjalokiviä tässä asiassa mutta kotimainen ruoka on se mistä meidän pitää puhua seuraavaksi ajattelin myöskin ottaa hieman jopa puolueeni varapuheenjohtajan kiitoksien kautta tämän kun kulmuni otti tuossa esille ja kiitti normien purusta onhan se onhan se ollut äärimmäisen kovaa työtä ja ja sitä viestiä tulee viljelijöiltä kaiken aikaa niin että näistäkin kiitoksista nauttien entistä tarmokkaammin ensi vuonna tätä työtä taas lähdetään viemään eteenpäin ja siellä tulee sellaisia helpotuksia että ovat ne pieniä tai isoja niin kaikki helpottaa ja auttaa sen viljelijän jaksamista sillä tavalla että voidaan luottaa siihen että tässä talossa huomioidaan sitä sääntelyn purkamista myöskin ensi vuonna ministeri bernerin johdolla johdolla lähdetään seuraamaan sitä miten uuden lainsäädännön myötä

vielä vähän eläinasiaa sikaruttoasiaa joka on tässä ollut nyt viime viikkoina hyvin esillä sen täytyy myöskin jatkossa olla meille kaikille niin kuluttajille kuin meille päättäjille itsestäänselvyys että me valistamme jokaista kuluttajaa jokaista itämeren ylitse matkaavaa ja metsästysseuran jäseniä että kukaan ei vahingossakaan sitä tautia tänne tuo se on todella sillä tavalla että aika aika nopeasti isojen karanteenialueitten kautta koko sianlihatuotannon elinkeino kärsii ja pahimmassa tapauksessa viruksen tullessa tänne koko tuotanto ajetaan alas

uudistamisesta minä haluan vielä sanoa olisin käyttänyt vastauspuheenvuoron karimäen puheeseen mutta olin tulossa tänne puheenvuoroa pitämään niin että otan sen tässä että korostan sitä että huomioikaa että eläinsuojelulainsäädäntö on todella vanhentunutta nyt kun uudistetaan pitää juuri näin tehdäänkin mutta minä haluan korostaa myös sitä tietoisuutta kaikille että tänä päivänä tuotantoeläimiä hoidetaan ihan eri kriteereiden tasolla kuin vanha eläinsuojelulaki edellyttää monet teurastamot meijerit vaativat terveydenhuoltosopimuksen kautta huomattavasti tiukempia toimenpiteitä

arvoisa puhemies itse asiassa haluan kyllä kiittää edustaja hakasta tästä puheenvuorosta

tärkeää että keskusta onnistui norminpurun vaaliohjelmansa kautta kuljettamaan sitten hallitusneuvotteluihin ja tässäkin budjettikeskustelussa on monista niistä konkreettisista kysymyksistä puhuttu joita norminpurku on koskenut mutta yksi asia on vielä sellainen joka ei ole älyttömästi normeja saada purettua kuten vaikkapa norjassa tai ruotsissa on tehty ja se liittyy ahma asetukseen sen osalta että suomessa ei voida häiriökäyttäytyviä ahmoja poistaa tämä on kyllä erittäin ongelmallista useina talvina olen kuullut tarinoita siitä miten kolmeakymmentä poroa on saatettu haavoittaa eikä kuitenkaan sitten ole tätäkään ahmaa saatu pois koska meillä ne liikkuvat pohjoismaiden yli norjasta suomeen ja ruotsiin olisi tärkeää että ahma asetus tuotaisiin

herra puhemies maanviljelijät jos jotkut ovat olleet kyllä haasteellisessa tilanteessa aika monta vuotta kannattavuus on ollut vaikeuksissa kaikissa tuotantosuunnissa ja on toki edelleenkin on kaksi perustekijää meidän tukipolitiikka ja maatalouspolitiikka luonnollisesti sekä toisena tietysti markkinoilta saatava hinta molemmissa on paljon yritetty tehdä on saatu jotain tehtyä mutta on vielä edelleen paljon tehtävää viime keväänä me saimme kaikki nähdä kun helsingin katuja tuhannet traktorit ylittivät ja tulivat tänne toivat maaseudun huolen viljelijöitten huolen tänne helsinkiin ja kertoivat siitä hädästä mikä viljelijöillä on kyllähän se varmasti herätti monet ja herätti myös kuluttajat siihen todellisuuteen missä viljelijät elävät maataloustukien suhteen ja erityisesti niiden maksatusten suhteen oli suuria ongelmia mavin ongelmat aiheuttivat sen että suuri osa tuista siirtyi viime vuodelta tämän vuoden puolelle se aiheutti maksuvaikeuksia ja neuvotteluita pankkien kanssa onneksi nyt on pystytty tekemään ratkaisuja niin että näistä ongelmista on päästy yli ja tämän vuoden tuet on saatu ajallaan maatalousyrittäjille se tuo enemmän varmuutta tulevaisuudesta ja myös sitten parantaa sitä maksukykyä nämä rahat tulevat todella tarpeeseen mitä tulee meidän tuotantoketjuumme ja näihin markkinoihin meillä on kauppa meillä on teollisuus ja meillä on on sitten tuottaja joka sen raaka aineen tähän ketjuun tuottaa ja tämä tasapaino meillä on mennyt entistä huonompaan suuntaan täytyy kaupalle nostaa kiitos siitä että kotimaisuusastetta on paljon nostettu eri tuotteissa ja suomalaisuutta kotimaisuutta tuodaan esiin mutta samalla valitettavasti näiden private label tuotteitten kautta hintoja on dumpattu alas ja tämä on aiheuttanut sen että markkinoilta saatava hinta se viljelijän osuus siitä ruoan hinnasta on äärimmäisen pieni ja tähän pitää pystyä tekemään toimenpiteitä aivan kuten maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja jari leppä täällä täällä totesi jos kauppa rupea vapaaehtoisesti näitä toimenpiteitä tekemään silloin on meidän tehtävämme täällä tuoda sellaista lainsäädäntöä että kauppa rupeaa tämän ketjun huomioimaan paremmin mitä tulee vielä mielikuviin niin kyllähän se on viljelijöiden työn aliarvioimista kun puhutaan ruuan halpuuttamisesta kovin voimalliseen sävyyn se on arvokasta työtä ja suomalainen ruoka on laatutuote josta pitäisi myöskin puhua kunnioittavasti herra puhemies maanpuolustuskin on tähän olennaisena osana liitettävä mukaan ruoka ja maanpuolustus liittyvät olennaisina osina toisiinsa huoltovarmuuden kautta me elämme nyt sellaisessa euroopassa missä kriisit tulevat perään kun on epävarmat ajat ja on on myös kriisin mahdollisuuksia olemassa silloin pitää siitä omasta kansalaisten huoltovarmuudesta peruselintarviketuotannosta pitää huoli meillä ei maataloutta nosteta ylös jos sen annetaan notkahtaa ja poistua maasta ja siinä tapauksessa mahdollisen kriisin seuratessa tänne ei elintarvikkeita noin vain saada toinen kriisimahdollisuus mistä ei kukaan tiedä on erityisesti etelämpänä euroopassa ja muualla päin maailmaa luonnonkatastrofit jylläävät ja ne erityisesti käyvät silloin myös ruuantuotannon kimppuun silloinkin pitää olla kunnossa herra puhemies näistä julkisista hankinnoista vielä niissä on kyllä meillä paljon tehtävää suomessa ja on hyviä esimerkkejä omassa kotimaakunnassani etelä pohjanmaalla me olemme halunneet tähän puuttua etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirin alla olevassa hankintarenkaassa johon lähes kaikki eteläpohjalaiset kunnat kuuluvat on tehty vahvoja toimenpiteitä nimenomaan hankintojen kilpailuttamisen suhteen ei ole pelkästään se hinta joka määrittelee vaan on ne laatutekijät jotka määrittelevät kun tähän on kiinnitetty huomiota viranhaltijat on poliittisilla päätöksillä ohjeistettu tekemään

arvoisa puhemies kansainvälisen tilanteen aiheuttamat kauppapakotteet vastapakotteet sekä kotimaisten kauppojen aloittamat halpuutuskampanjat ovat sysänneet ahtaalle koko elintarvikeketjun tilanne on hankalin ketjun alussa suomalaisten maatilojen kannattavuus on heikentynyt jo vuosien ajan tämä kannattavuuskriisi myös laukaisi maaliskuussa liikkeelle traktorimarssin senaatintorille kokoontuneelle tuhatpäiselle joukolle luvattiin että mavin toimintaan puututaan tukimaksatukset hoidetaan eu aikataulujen rajoissa mahdollisimman aikaisin ja että maataloudelle kootaan erillinen kriisipaketti arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen että voin nyt kiittää hallitusta ministeri tiilikaista ja koko eduskuntaa siitä että kaikki nuo edellä listatut lupaukset ovat nyt täyttymässä tai jo täyttyneet mavin suhteen tehtiin sekä välittömiä toimenpiteitä että pidemmän aikavälin ratkaisuun tähtäävä selvitys toiminnan uudelleen organisoimiseksi tukimaksatukset ovat nyt hoituneet ennalta annetun aikataulun mukaisesti ja pääsääntöisesti ilman mitään ongelmia ja maataloudelle on koottu lisärahoituksen ja kustannussäästöjen kautta yli sataan miljoonaan nouseva kriisipaketti tältä osin voimme siis todeta että keväällä asetetut tavoitteet ovat nyt toteutuneet mutta tästä huolimatta maatalouden kannattavuus on edelleen hälyttävällä tasolla eikä suunta ole kääntynyt parempaan päin seuraavaksi meidän on saatava elintarvikeketjun tulonjako nykyistä paljon kohtuullisemmaksi kohtuullisemmaksi ketjun eri osien välillä

arvoisa puhemies hallitus on maatalouden investointien helpottamiseksi lisäämässä makeraan yhdeksänkymmenen miljoonan euron tämä on maatalouden kustannuskehityksen hillitsemiseksi myönteinen asia siitä viestii se että investointitukia on yleensä haettu varsin vilkkaasti maatalousyrittäjät uskovat suomalaiseen ruuantuotantoon ja panostavat tulevaisuuteen kasvattamalla yksikkökokoja ja tehostamalla tuotantoa aiemmin päätetyt kriisituet on maksettu syksyllä kaksituhattakuusitoista vuoden kaksituhattakuusitoista viljelijätuista noin kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia tullaan maksamaan jo tämän vuoden puolella näillä tilojen rahaliikennettä helpottavilla toimilla on ollut viljelijöille tulevaisuudenuskoa lisäävä vaikutus perämetsät on jo monilta tiloilta hakattu kassavajeen paikkaamiseksi arvoisa puhemies jäljellä olevien perämetsien turvaamiseksi metsätilojen sukupolvenvaihdokset helpottuvat metsälahjavähennyksellä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vähennyksen hyödyntäminen edellyttää puun myyntiä tai muuta metsätalouden tuloa tuottavaa toimintaa ja se edistää sukupolvenvaihdoksia ja vaikuttaa myönteisesti puukauppaan sekä metsätilojen kokoon ja rakenteeseen kansallista metsästrategiaa kaksituhattakaksikymmentäviisi toteutetaan yhdellätoista strategisella hankkeella keskeisiä ovat kaavoituksen kehittäminen metsätalouden uuden kannustejärjestelmän kehittäminen ja talousmetsien monimuotoisuuden edistämisen uudet keinot suomi on elänyt metsästä ja näillä toimilla metsät ovat jatkossakin suomessa tärkeät

eu jäsenyyden ajan suomen maatalous on elänyt tietynlaista kujanjuoksuaikaa tuo jäsenyyssopimus oli maatalouden osalta melko huono sitä silloin ahon hallituksen toimesta parannettiin tai niitä vaikeuksia yritettiin lievittää kansallisella tukipaketilla mutta lipposen hallitus repi sitten välittömästi tämän kansallisen tukipaketin auki ja näin alkoi tilanne vaikeutua laajenemisen jälkeen eu politiikka on ollut meille epäedullista siis eun laajenemisen jälkeen ja sitten uudistusneuvotteluissa suomi ei ole milloinkaan kunnolla pärjännyt ja olemme joutuneet siis hankalaan asemaan unionissa kotimaassa kustannuskehitys on ollut heikkoa maatalouden kannalta ja kaupan keskittyminen on tehnyt oman ongelmakenttänsä viimeksi sitten venäjän pakotteet ovat iskeneet ja myös maitokiintiöistä luopuminen toi pahoja ongelmia eli

näistä seurauksista on sitten näkyvissä se kriisi johon maatalous on ajautunut onneksi nyt tämä hallitus on myöntänyt maatalouden vaikeudet ja ja tämä viidenkymmenen miljoonan euron kriisipaketti on tosiasia ja ja se on tarpeen meidän on huolehdittava nyt ja tulevaisuudessa kotimaisesta ruuasta meitä kaikkia on kannustettava sitä käyttämään huoltovarmuus turvallisuus ja terveys ovat kiinteä osa ruokaa ja siinä paras tae näidenkin osalta on se että meillä on kotimaassa kannattavaa ja hyvää

arvoisa puhemies täällä on pidetty hyviä puheenvuoroja aikaisemmin tässä hallinnonalan keskustelussa toinkin myös itse esiin tämän tuottajien tilanteen on todellakin väärin että meillä arvostetaan kyllä kotimaista ruokaa mutta sen tekijöitä ei riittävästi tämä on erityisesti kaupan puolella huomattu ei voi olla niin että työn hedelmistä kyllä nautitaan mutta työstä ei riittävää palkkaa anneta tälle ryhmälle joka tämän ruuan tekee kyllä maamieskin on palkkansa ansainnut mutta sitten näihin muihin asioihin olisin puhunut tästä kylätoiminnasta kun se kuuluu myöskin tähän hallinnonalaan ja valtiovarainvaliokunta olikin tehnyt lisäystä kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa tähän säästöön mitä sinne oli alun perin tehty pitää korostaa että tässä on nimenomaan tarkoitus että tällä valtionavustuksella tuetaan alue ja paikallistason toimintaa

ja organisaatiot kyläyhdistykset jatkossa enemmän ja enemmän ottavat vastuuta palveluitten järjestämisestä se on myös heidän oma tahtonsa että näin tehdään tämä on tärkeää myös turvallisuuden kannalta tuolla harvaan asutuilla alueilla toinen asia mihin haluaisin myös kiinnittää huomiota on se miten me rakentavalla tavalla pystymme ratkaisemaan eteläisellä poronhoitoalueella tilanteen josta tulee paljon palautetta kansalaisilta on tärkeää se että meillä on jatkossakin mahdollisuus meidän koko poronhoitoalueella toimia poronhoidossa mutta siellä kuitenkin sitä ongelmaa on siinä että nämä porot tulevat taajama alueelle ja tekevät vahinkoa yksityisten mailla vaikka näihin on tietyt ratkaisut luotu aikoinaan niin pitäisi tätä kehittämistyötä tehdä niin että nämä porot eivät käytännössä siellä aiheuttaisi vahinkoa toisten mailla tähän pitäisi rakentava ratkaisu löytää siitä on turha tehdä kovin isoa kysymystä vaan pitää rauhassa molempia osapuolia kuunnella ja toimia niin että että tämä toiminta voi edelleen jatkua

arvoisa herra puhemies näkemykset maatalouden tilasta ja ja sen haasteista ovat eduskunnassa yhteneväisemmät verrattuna mihin tahansa toiseen politiikan sektoriin maataloustuottajien tilanne taloudellisesti myös suomessa on ollut jo useamman vuoden äärimmäisen vaikea markkinat maailmalla ovat kaventuneet siinä missä tuotantopanosten kustannukset ovat jatkaneet nousuaan samaan aikaan kun tuottajahinnat ovat laskeneet

suhteuttakoot nämä karut luvut esimerkiksi työttömyysturvaan vuositasolla näin ollen maataloudelle asetettu kriisipaketti sekä valtiontakauksien myöntäminen maksuvalmiuslainoihin ovat olleet välttämättömiä toimenpiteitä maatalouden kannattavuus on viheliäinen haaste ainakin pelkällä politiikalla ratkottavaksi perusedellytys kotimaiselle ruuantuotannolle on maatalousyrittäjien toiminnan kannattavuus pohjoisissa viljelyoloissamme jo ennestään korkeat ja kohonneet tuotantokustannukset yhdessä laskeneiden tuottajahintojen sekä tukitasojen kanssa aiheuttavat viljelijöille kestämättömän yhtälön kotimainen ruuantuotanto on varmistettava myös julkisen rahoituksen avulla hallitus osoittaa panostukset elintarvikevientiin ja uusien markkinoiden avautumiseksi nopeimmat tavat parantaa kannattavuutta ovat turhan sääntelyn purkaminen investointeihin kannustaminen viennin edistäminen ja tuotantopanosten kustannusten hillitseminen esimerkiksi kannustamalla kotimaisen kotimaisen uusiutuvan energian käyttöön maa ja metsätalouden sektoria koskettaa poikkeuksellisen mittava määrä ja byrokratiaa sen sijaan että alan hallinto toimisi mahdollistaen huoli on pikemminkin sen aiheuttamissa pullonkauloissa ne käytännössä pitävät tuotannon työn tekemättömänä mutta työllistävät byrokratiaa olisi tavoiteltavaa että maaseutuvirastolle ja metsähallitukselle osoitetut määrärahat tietojärjestelmien kuntoon saattamiseksi voitaisiin käyttää tämän byrokratian voitelun sijaan esimerkiksi alkutuotannon kestävän kannattavuuden parantamiseen eri tavoin

eläimistä ympäristöstä ja itsestään pitää huolta parhaiten sellainen viljelijä jota ei kuormiteta kohtuuttomasti byrokratialla ja joka saa työssään keskittyä olennaiseen kotimaisten toimien lisäksi virtaviivaistamisen ja kohdentamisen linjauksia pitää voida ulosmitata myös eu tasolla maatalouden tuet on tulevaisuudessa kohdistettava yhä paremmin aktiiviviljelijöille toinen keskeinen tapa parantaa kannattavuutta on hakea markkinoilta parempaa tuottoa myös kotimarkkinoilta pitää löytyä arvostus kotimaiseen lisäarvoon ja ruuan puhtauteen ja laatuun jotka ovat vertaansa vailla koko maailmassa sekä niiden varmistamiseen kyse ei ole pelkästään tuottajasta vaan koko työstä arvoketjussa mikä palvelee tuotteen loppukäyttäjää kuluttajaa pidän tärkeänä valtioneuvoston periaatepäätöstä julkisten ruoka ja ja elintarvikehankintojen osalta sekä hankintalain uudistusta vahvistamalla maaseudun kilpailukykyä puhtaasta ja ja turvallisesta ruuasta voisi tulla uusi vientiveturimme maailmalle panostamalla korkeatasoiseen ja monipuoliseen kotimaiseen maatalous ja elintarviketutkimukseen edesautamme uusien laadukkaiden tuotteiden ja raaka aineiden jalostusarvon kehittämistä suomen olosuhteissa maa ja elintarviketalouden kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän kaikkien ruokaketjun toimijoiden vahvaan osaamiseen sekä innovaatioiden kehittämiseen ja nopeaan käyttöönottoon jopa digitalisaatiolla on suuria mahdollisuuksia maa ja metsätalouden saralla arvoisa puhemies näillä sanoilla omalta osaltani kiittää ja toivottaa rauhallista joulua

arvoisa puhemies minä olen joensuun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kuntaliitosten myötä meille joensuussa on tullut paljon maaseutualueita osaksi osaksi kaupunkia ja olemme myös valtuustossa pohtineet miten koko joensuuta kehitetään tasapuolisemmin ja miten kaikkia kuntalaisia kuullaan kylien elinvoimaisuuden ylläpitäminen on maaseutualueiden kehittämisessä tärkeää edustaja jarvakin taisi tästä samasta asiasta täällä jo puhua kyläyhdistyksellä on tärkeä rooli paikallisen yhteisöllisyyden ja identiteetin säilyttäjänä ja ja myöskin monipuolisen toiminnan organisoijana kylissä joissa on aktiivinen kyläyhdistys kyläläiset ovat aktiivisempia myös koko kunnan ja ja kaupungin näin olen huomannut eli kyläyhdistysten toiminnan tukemiseen kannattaisikin panostaa huomattavasti nykyistä enemmän sillä se on tärkeä osa maaseudun kehittämistä ja maaseutualueiden pitämistä houkuttelevana asuinpaikkana

puhemies edustaja kulmuni nosti keskusteluun ahman tuon eteläisen poronhoitoalueen vitsauksen eli ahma ei ole meillä enää mikään harvinainen eläin kotikylällänikin on havaintoja ihan viikoittain ja tämä arka eläin on tullut niin röyhkeäksi että lintulaudalta tulee ryöstämään linnunruuat ja jäähtymässä olevasta lihakattilasta lihat jos ajatellaan poronhoitajien näkökulmasta tätä asiaa niin nämä suurpedot ovat jo ihan merkittävä taloudellinen uhka porotaloudelle eli näitten poronhoitajien työ on muuttunut siitä poron hoitamisesta suurpetovahinkojen estämiseen ja näitten petojen tappamien porojen etsimiseen tässähän ei ole mitään järkeä että että poromiehelle tulee suurin osa tulosta petovahingoista yksi ongelma on juuri mihin edustaja jarva viittasi poronhoitoalueella että porot tottuvat siinä kotipihassa ihmisiin ja hyvin helposti tulevat sitten pihoille haitaksi nämä ongelmat meillä pitää pystyä kyllä ratkaisemaan minä panen uskoni tuohon yhteistyöfoorumiin jonka avulla pyritään nyt löytämään keinoja siihen miten näitä poronhoitoalueen ongelmia ratkaistaan tietenkin meillä pitää valmistautua siihen onko tulevalla hallituskaudella sitten poronhoitolain tarkastelu tarvitaanko siihen muutoksia että saataisiin tasapaino nytten porollisten ja porottomien ongelmaan mitä nytten poronhoitoalueella

valtiovarainvaliokunta on lisännyt maa ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaan viisikymmentätuhatta euroa tampereen yliopiston yhteydessä toimivan ficam vaihtoehtomenetelmäkeskuksen valtionapuun ja se käytetään eläinkokeita eläinkokeita korvaavien vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen tämä viidenkymmenentuhannen euron määrärahalisäys on hieman pienempi kuin mitä valiokunta myönsi tälle vuodelle mutta niukkojen niukkojen resurssien oloissa hyvä näinkin eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen on eettisesti tärkeää tutkimustyötä jota valiokunta nähtävästi myös koko eduskunta haluavat tukea ja paitsi eettisesti tämä tutkimus mahdollistaa myös taloudellisesti merkittäviä uusia näköaloja varsinkin solubiologiaan liittyvillä kasvavilla markkinoilla on hyviä kasvuedellytyksiä ficam onkin ainoa suomessa toimiva eu komission hyväksymä alan kansainvälinen testilaboratorio sen toiminta perustuu eu direktiiviin jonka mukaan eläinten käyttöä tulee vähentää tutkimuksessa ja opetuksessa ja korvata mahdollisuuksien mukaan eläinkokeettomilla menetelmillä vaihtoehtomenetelmät mahdollistavat myös tarkemmat ja luotettavammat tutkimustulokset sillä eläinkokeissa kemikaalit voivat vaikuttaa eri tavalla kuin ne vaikuttaisivat ihmisissä arvoisa puhemies tämä ficamin saama viidenkymmenentuhannen euron määräraha on muun muassa mainituilla perusteilla erittäin kannatettava ja kiitänkin valiokuntaa sen tekemästä määrärahalisäyksestä

kansainvälisen politiikan seurauksena suomi on joutunut aika suureksi kärsijäksi nimenomaan suomalainen viljelijä on joutunut suureksi kärsijäksi pakotteet mitä kohdistettiin krimin valtauksen seurauksena venäjälle ja siitä tulleet vastapakotteet jotka nimenomaan elintarvikkeitten viennin venäjälle kielsivät venäjän päätöksellä ovat aiheuttaneet varmasti venäjän kansalaisille hallaa mutta erityisen paljon meidän suomalaiselle elintarviketuotannollemme niitä maitotuotteita mitä saatiin aiemmin venäjälle vietyä ei ole nyt pystytty tekemään joten kun sanktioitten loppuminen ei nyt

ole lähinäköpiirissä niin pitää uusia reittejä ja vientikanavia löytää kun meillä on hyvä ja laadukas ruoka niin meidän pitää pystyä paremmin markkinoimaan sitä eteenpäin nämä ovat tärkeitä avauksia mitä meillä on nyt kiinaan saatu aikaan kun sinne viedään maitojauhetta ja sinne lähdetään viemään nyt sianlihaa nämä kaksi ovat erittäin merkittäviä tekijöitä siellä on suuret laajat markkinat siellä on syöjiä paljon siellä on elintarvikkeiden tarvitsijoita mutta vielä enemmän meidän pitäisi kiinnittää huomio siihen kuinka me saamme suomalaisesta hyvästä ruoasta rakennettua paremman brändin niin että se on myös muuallapäin maailmaa halutumpaa tavaraa minä luulen että tässä on eniten kysymys siitä kuinka me osaamme sitä meidän meillä on puhtain ruoka mikä nimenomaan juontaa juurensa siitä että meillä ei antibiootteja käytetä siinä määrin ruuantuotannossa muun muassa tämän laatutekijän ansiosta mutta myös muitten puhtaan veden ja tämän eettisyyden ansiosta kun meillä pystytään jäljittämään kaikki hyvin tämä pitää pystyä paremmin brändäämään

arvoisa herra puhemies näin viimeisenä puheenvuorona tähän maa ja metsätalousministeriön haluan nostaa esille vielä yhden asian jota pidän suomen kannalta äärimmäisen tärkeänä ja se on jäänyt tässä keskustelussa ehkä liian pienelle huomiolle ja se on huoltovarmuus kotimainen elintarviketuotanto pellolta ruokapöytään saakka tämä väli pitää tämän kansakunnan terveenä ja voimallisena pitämään tämän suomi nimisen valtion kunnossa ilman tätä ketjua jos emme tätä ketjua kunnolla hoida olemme riippuvaisia ulkopuolisista valtioista ja se tuo meille isoja ongelmia sen jälkeen kuvitelma tai unelma siitä että maailmassa ei tulevaisuudessa ole kriisejä lienee

viime syksyn aikana haihtunut tuuleen tuuleen se unelma siitä että maailma on kriisitön meidän pitää huolehtia siitä että ruuassa ruuantuotannossa raaka ainetuotannossa olemme täysin omavaraisia se ei tällä hetkellä läheskään toteudu mutta kaikki mahdollisuudet siihen on olemassa maatalous tarjoaa tämän hyvän asian myös metsätalouden puolella meillä on energiapolitiikassa erittäin paljon omavaraisuuteen tehtävää työtä siihen päämäärään pääsemiseksi tehtävää työtä jos me halumme käyttää metsien kasvun hyväksi me pystymme sen kymmenen miljardin euron energiantuonnin helposti puolittamaan jos siihen oikeasti paneudumme mutta jos lähdemme siitä lähtökohdasta että tuotamme vain yksittäisille tahoille suurta voittoa ja valtio ei pysty sitä ohjailemaan niin silloin meidän on siitä päämäärästä luovuttava

yksikään kaunis männikkö kuusikko tai koivikko ei ole sellainen ellei siihen ihmisen käsi koske se luonnontilainen metsä mistä unelmoidaan aina on valtava ryteikkö eikä siinä ole mitään näkemisen arvoista nämä tällaiset kauniit hongikot mitkä mielikuvissamme näemme hyvänä metsänä ovat kaikki ihmisen käden töitä toki luontoa on tarvittu että se on lähtenyt kasvuun mutta se on hoitotyön tulos että se komea hongikko huojuu ja kasvaa marjoja ja sieniä ja monta muuta hyvää hyvää asiaa suomalaisille ja kaikille ihmisille täällä lopuksi arvoisa puhemies haluan toivottaa puhemiehelle niin kuin kaikille edustajakollegoillekin riemullista

arvoisa puhemies maaseudun rakennekehityksen myötä maatilat tarvitsevat entistä enempi erilaisia neuvontapalveluja neuvontaorganisaatioilta tai tai erikoistuneilta neuvonta alan yrityksiltä pienillä valtionavuilla on voitu saada melko huomattaviakin lisäyksiä ja tilojen toiminnan kannattavuutta parannettua neuvontayrityksiltä tila on saattanut saada myös konkreettista apua tuottavuuden kehittämiseen osaamisen lisääntymiseen investointeihin ja jopa velkajärjestelyihin tilalle tuleva ulkopuolinen henkilö voi olla myös ratkaiseva henkinen tuki ja lisävoimavara viemään maatilan asioita oikeaan suuntaan näin voidaan välttyä turhilta konkursseilta ja henkilökohtaisilta tragedioilta valiokunta on on lisännyt mietinnön mukaan tälle neuvontajärjestöjen momentille yksi pilkku yhdeksän miljoonaa euroa josta proagria rylle on lähes koko potti jaettu itse kannan huolta monista muista neuvonta alalla yksityisistä yrityksistä jotka ovat kehittäneet erikoisosaamistaan maatalouden eri taloudellisiin tilanteisiin ja nämä yritykset nyt kilpailevat sitten supistuvilla vapailla vapailla markkinoilla voimakkaasti tuettua neuvontajärjestöä vastaan

muutama sana ensinnäkin nämä kemera järjestelmän ongelmat on on tärkeää saada ratkaistua ja metsien hoidossa ja uudistamisessa on erittäin tärkeää että siinä toiminta pyörii ja ja voidaan varmistaa metsän hyvä hoito ja kasvu tulevia tarpeita varten arvoisa puhemies tässä menneinä päivinä on keskusteltu muun muassa metsälahjavähennyksestä ja siinä yhteydessä oli esillä että suomessa on hankkeita muun muassa kemijärvellä kemissä pietarsaaressa kuopiossa ja ennen kaikkea äänekoskella käynnissä oleva hanke joissa puun käyttö lisääntyy voimakkaasti on syytä kantaa huolta siitä että että kaikki nämä ja muut mahdolliset hankkeet muun muassa biotalouden hankkeet saavat raaka ainetta kysyntä kasvaa siinä on vaara että puun hinta sitten nousee mikä on tietysti puun myyjille hyvä asia mutta mutta jos se nousee kohtuuttomasti niin teollisuuden kilpailukyky saattaa siitä kärsiä siksi on tärkeää että sellaiset toimenpiteet joilla varmistetaan tasainen puun myynti

mitkä olisivat heidän uudistuksensa pääkohdat olisin odottanut ja toivonut vastuulliselta isolta puolueelta ilmoitusta miten he haluavat metsäverouudistusta toteuttaa arvoisa puhemies vielä totean että että biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihanke on myös hyvin tärkeä ja siihen tässä on varattu viisi miljoonaa euroa metsätiedon ja sähköisten palveluiden kehittämishankkeeseen

arvoisa puhemies tukimaksatusten turvaamisen turhan byrokratian karsimisen ja sitä kautta maatalouden tuotantokustannusten laskemisen ja hallinnon sujuvoittamisen lisäksi tarvitsemme maatalouden kannattavuuskriisin ratkaisemiseen nykyistä oikeudenmukaisempaa tulonjakoa elintarvikeketjuun eikä tämä välttämättä tarkoita sitä että elintarvikkeiden hintojen tarvitsisi nousta vaan sitä että niistä maksettava hinta pitää saada jakautumaan nykyistä tasapuolisemmin suomalaisessa käytännössä kahden kaupan järjestelmässä harjoitettu elintarvikkeiden halpuuttaminen on maksatettu pääosin suomalaisilla maataloustuottajilla gallup elintarviketiedon selvityksen mukaan kaupan halpuutus on laskenut kuluttajien elintarvikkeista maksamaa hintaa yhteensä noin tuhannellakahdellasadalla miljoonalla ja samaan aikaan tuottajahinnat ovat laskeneet yli yhdeksänsataa miljoonaa eli kauppa ei todellakaan ole ottanut halpuutusta katteestaan kuin neljäsosan osalta vaikka kaupan edustajat ovat väittäneet että halpuutus on rahoitettu kokonaan kaupan katteista ja kustannuksista

ja avustukset esille tietysti vuosia sitten jo perustettiin neuvo järjestelmä johon myöskin varmaan pylvään viittaamat yksityiset yritykset neuvontajärjestön neuvontajärjestön rinnalle pystyvät tuottamaan palvelua ja josta viljelijät pystyvät sitä kautta saamaan myöskin asianmukaiset avustukset siihen neuvontatehtävään ollaanko tässä nyt sitten ikään kuin kääntämässä selkää sille yksityissektorille ehkä vähän ehkä ei sitten ottaisin vielä huomioon myös sen että meillä on paljon niin maito kuin lihapuolellakin tuottajaosuuskuntien perustamia hankintayhtiöitä joilla on spesiaaliosaamista juuri nimenomaan ja jotka haluavat myöskin neuvoa sitä omaa osuuskunnan jäsentään tuottajaa ja sitä kautta ovat myöskin poissa tämän neuvo kaksituhattakaksikymmentä järjestelmän piiristä mutta proagrian vahvan roolin neuvonnan tuottajana jokaiselle tuotantosuunnalle minä näen kyllä äärimmäisen vahvana ja sillä tavalla myöskin tarpeellisena tulevaisuudessakin niin että voidaan saada myöskin tutkittua neuvontatietoa ja sellaisia analyyseja joita me tarvitsemme erityisesti tulevaisuudessa kun tilat kehittyvät ja tilakoko kasvaa mutta niin kuin tuossa tuossa pylväs oli huolissaan siitä millä tavalla tämä markkinatilanne sitten elää tuolla kentällä niin kyllä minä toivon myöskin sitä että tämä neuvo pystyisi nyt paremmin palvelemaan kaikenlaisia yrittäjiä tai ei kaikenlaisia mutta asiantuntevia yrittäjiä ja niin että myöskin se viljelijäväestö tietää

arvoisa puhemies edustaja savio nosti tämän ficamin elikkä eläinkokeita korvaavan vaihtoehtomenetelmäkeskuksen rahoituksen ja käyttikin hyvän puheenvuoron tästä keskuksesta joka kehittää ihmisperäiseen solu ja kudosviljelyyn perustuvia testimenetelmiä joilla voidaan korvata eläinkokeita tämän keskuksen ollut menestyksekästä kansainvälisestikin ja etenkin solubiologia alueen voimakkaasti kasvavilla markkinoilla on suurta taloudellista potentiaalia näillä eläinkokeettomilla menetelmillä voidaan saada kansantaloudellisia säästöjä eläinkoekulujen vähenemisenä sekä tarkempina ja tehokkaampina tutkimustuloksina eläintestien luotettavuus mallintaa ihmisvaikutuksia on on huono ja monessa tapauksessa se on alle viisikymmentä prosenttia tästä syystä viranomaiset teollisuus ja tiedeyhteisö tarvitsevat paremmin ihmistä kuvaavia menetelmiä

siellä pyydetään muun muassa yksityislahjoituksia linkin takaa huomenna on mahdollisuus kaikkien kannattaa määrärahalisäystä viisisataatuhatta euroa ficamille joka paremmin vastaa näitä tarpeita arvoisa puhemies vielä suurpetopolitiikasta mikä on noussut täällä keskusteluun suurpedot kuuluvat suomen luontoon ja kannanhoidollisessa metsästyksessä on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta tämä viimeksi annettu kiintiöhän oli aivan liian suuri kun otetaan huomioon häirikkösudet ja

haluan korostaa ennalta ehkäiseviä menetelmiä kuten paikallisten osallistamista susikannan hoitoon yhteistyöryhmiä susialueille avointa keskustelua ja koulutettuja petoyhdyshenkilöitä sekä petoaitatarvikkeita
herra puhemies metsätaloudesta ensinnäkin kun biotalous ja metsät olennaisena osana sitä ovat meidän näitä kärkihankkeita on hyvä että siihen eteen nyt tulee konkreettisia toimenpiteitä niin ikään lähdetään liikkeelle sukupolvenvaihdoksista meillä on äärimmäisen pirstoutunut metsänomistajarakenne kun perikuntien kautta alkaa olla omistusta useammassakin sukupolvessa ja ja laajasti ja välttämättä näillä metsänomistajilla ei ole juurikaan kosketusta siihen itse itse metsään mitä omistavat sukupolvenvaihdoksia

metsälahjavähennyksellä joka ensi vuonna nyt sitten tulee pystytään edesauttamaan sukupolvenvaihdoksia tämähän tietysti edellyttää puun myyntiä tai tai muuta tuloa tästä metsänomistajuudesta toivon mukaan tämä on nyt yksi niitä ratkaisevia keinoja siihen että spvt myöskin etenevät mitä muuten tulee tähän metsien metsien käyttöön niin tällä hetkellä kun metsät kasvavat enemmän kuin mitä niitä pystytään hyödyntämään puun hyödyntäminen

nousee nyt useita biotehtaita äänekoskella on on iso

ja sitten tulee näitä biopolttoainetehtaita muun muassa pietarsaareen kajaaniin pohjois savoon ja niin edelleen

on mitä parasta valtiontalouden elvyttämistä ja niitä voimavaroja joita me suomessa pystymme kestävästi käyttämään ja vielä loppuun puurakentaminen kyllä siihen on kiinnitettävä nyt erityistä huomiota meillä on paljon sisätilaongelmia suomessa ja kun me haluamme kestävää rakentamista tehdä mikä edesauttaa niin suomalaista elinkeinotoimintaa kuin myös homeongelmien poistumista puurakentaminen on tähän

puhemies suurpetoasioista poronhoitoalueella ensinnäkin karhun osalta karhujen määrä on lisääntynyt todella paljon ja nyt sitten olisi tärkeää että saataisiin uusi karhukannan hoitosuunnitelma aikaiseksi mahdollisimman pian tälle vuodelle myönnettiin huomattavasti lisää näitä karhujen poistolupia ja yllätys yllätys poronhoitoalueella ne karhut saatiin saatiin metsästettyä jo hyvissä ajoin syksyllä toisin kuin aikaisempina vuosina tämä tarkoittaa vain sitä että karhujen määrä on lisääntynyt todella paljon karhu on minun mielestäni kaikkein pahin peto sen takia että se aiheuttaa vahingot kesällä kesällä kun karhu karhu tappaa poron vasan tai ei jää mitään jäljelle elikkä niitä korvauksia ei pystytä maksamaan ollenkaan näille vahingonkärsijöille karhujen osalta olisi minun mielestäni ainoa olennainen tapa estää niiden poroille

vahinkoja aiheuttavien karhujen poistaminen tämä poikkeaa kevätpyynnistä sillä tavalla että kun on selvästi tiedossa että sillä alueella on karhu tai karhuja tulossa jotka aiheuttavat todella paljon vahinkoja niin tämmöinen karhu pitäisi pystyä poistamaan siltä alueelta sitten ilveksestä ilvesten määrä on viimeisten vuosien aikana kasvanut todella rajusti siihen meidän pitäisi pystyä puuttumaan koko maassa erityinen ongelma ilveksen osalta on oulangan kansallispuistossa sieltä niitä pitäisi pystyä poistamaan mutta kun puiston hoito ja käyttösuunnitelmassa puhutaan vain karhun ja suden poistamisesta niin siellä ei pystytä sitten ilveksiä poistamaan ollenkaan ja tähän pitäisi pystyä tekemään korjaus seuraavaksi susi sudesta on nytten tulossa uusi asetus mutta tässä asetuksessa pitää huomata se että poronhoitoalueen nykyiseen tilanteeseen ei saa tulla mitään muutosta nykyisessä

suden kannanhoitosuunnitelmassa on määritelty että poronhoitoalue ei ole susikannan lisääntymisaluetta ja tämän vuoksi susiasetuksen perusteella poronhoitoalueelle saadaan suden poistolupa aina kun se aiheuttaa erityisiä vahinkoja nyt sitten vain tällä hetkellä on poronhoitoalueella liikkeellä yksi todella erityisen erityisen pahoja vahinkoja aiheuttava susi se on vielä elossa monetkin poistoluvat on sille kyseiselle sudelle jo saatu mutta sitä sutta ei ole saatu hengiltä tämä susi on nytten vähässä ajassa aiheuttanut lapin maakunnan puolella vahinkoja viidenkymmenentuhannenseitsemänsadan euron edestä porotaloudelle lisäksi se on on aiheuttanut vahinkoja myös pudasjärven puolella raatoja eli kuolleita poroja on tällä hetkellä tämän kyseisen suden jäljiltä jo yli kahdeksankymmentä kappaletta eli tämä on todella pahasti vahinkoja aiheuttava susi ja kulut

poistamisyrityksistä ovat olleet jo nyt viisitoistatuhatta viiva kaksikymmentäviisituhatta euroa valtio ei osallistu näihin kuluihin ollenkaan ja nyt meidän pitäisi saada semmoinen muutos aikaiseksi että kun poronhoitoalueella on tämmöinen erityisen pahoja vahinkoja aiheuttava eläin niin sen poistamiseen osallistuisi valtio ettei se jää yksin elinkeinonharjoittajien tehtäväksi sitten viimeisenä näistä petoeläimistä on ahma ahmakannan hoitosuunnitelmassa määriteltiin että ahmoja voidaan poistaa eli siis käytännössä tappaakin mutta asetusta ei ei ole vieläkään saatu aikaiseksi kaksi vuotta ovat poromiehet odottaneet tätä asetusta ja toivottavasti nyt tämä asetus saataisiin aikaiseksi sillä perusteella että on selvinnyt että poronhoitoalueen eteläpuolella on todella paljon ahmoja vielä kysyn uudelleen sen kysymyksen tunnetteko muuten ahman jäljet tunnetteko ahman se on monelle yllätys että täällä etelä suomessakin niitä ahmoja on yllättävän paljon opetelkaapa ahman jäljet ja te huomaatte että ei se yhtään haittaa vaikka poronhoitoalueelta poistettaisiin erityisiä vahinkoja aiheuttavia eläimiä

arvoisa puhemies kesäkuussa hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätös vastuullisista hankinnoista julkisissa elintarvike ja ruokapalveluissa tavoitteena on osana kärkihankkeita edistää sellaisia hankintoja joiden tuottamisessa on noudatettu kansallisen lainsäädännön mukaisia hyviä tuotantotapoja parhaillaan on käynnissä hankintakriteerioppaan laadinta tämä on valtioneuvostolta hieno linjaus onkin ollut varsin ihmeellistä että saparottomia sikoja ja nokattomia kanoja on saatu tuoda suomalaisten ruokapöytään maahan jossa tuotetuilta sioilta vaaditaan saparot ja kanoilta nokat eläinten hyvinvoinnin pitää olla myös tänne tuotavien elintarvikkeiden ehdoton peruste suomalaiseen tapaan siksi on hyvä että hallitus on julkisiin elintarvikehankintoihin puuttunut reippaasti yhtenä maatalouden ahdingon helpottamisen keinona

myös elintarvikkeiden vienti on otettava entistä tärkeämmäksi tavoitteeksi ministeri tiilikaisen delegaatio on tehnyt matkoja ympäri maailmaa asian eteenpäinviemiseksi ministeri on edistänyt viennin merkittävää avaamista muun muassa kiinaan japaniin ja iraniin kiinan kanssa on syksyllä allekirjoitettu uusi protokolla kauran vientiä varten sekä saatu hyväksyntä sianlihan viennille lisäksi on edistetty siipikarjanlihan vientiä etelä koreaan ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden vientiä eteläisen afrikan maihin venäjän ja ja euraasian talousliiton alueelle vietävien tuotteiden viennin valvontajärjestelmää on kehitetty toimivammaksi tehokkaammaksi ja paremmin vientiä edistäväksi vastaavanlaista vientivalvontajärjestelmää on rakennettu tukemaan elintarvikkeiden kiinan vientiä näistä ponnisteluista saamme kotimaiselle tuotannolle vakaampaa ja tasaisempaa markkinakysyntää

arvoisa puhemies täällä kyseltiin onko maatalouden ystäviä vielä salissa saati sitten sdpssä kyllä niitä löytyy tietysti osaselitys on se että vaimoni tulee nivalasta joten olen ollut jo viisitoista vuotta hyvässä koulussa edustaja viljanen nosti esille hyvin aiheellisen kysymyksen liittyen keskusliikkeiden ja ja kaupan katteisiin ja siinä ei oikeastaan voi olla kuin samaa mieltä niistä haasteista mitä tuottajilla on tässä puhuttiin kansainvälistymisestä ja niistä onnistumisista ja niistä panostuksista mitä suomi valtiona tekee se on hyvä asia mutta täytyy toki myöntää se tosiasia että kyllä me olemme vielä ihan alkutekijöissä liittyen kansainvälistymiseen on hienoa että ministeri matkustaa mutta ei kiinaan myydä siellä pitää olla läsnä sama koskee kaikkia muitakin isoja maita yksi näkökulma mikä on minulle tullut tutuksi liittyy maaseutuun ja kyläyhdistyksiin olen itse ollut ylläpitämässä ja johtamassakin päijänteen alueella meillä padasjoella olevaa kellosalmi seitniemi virmailan kyläyhdistystä sitä olisin oikeastaan kysynyt miten te näette hallituksessa kyläyhdistysten tulevaisuuden itse näen ne aika olennaisena osana elämää enkä vain näin mökkiläisen tai kesäasukkaan näkökulmasta uskallan väittää että kaiken kaikkiaan aika pienilläkin panostuksilla saadaan aikaan aika paljon joten kysynkin teiltä mitä aiotte tehdä että suomalainen maaseutu ja sen kylät pysyvät edelleen

puhemies aivan oikein kylillä on aivan olennainen merkitys merkitys maaseudun elinvoimaisuuden kannalta voin ylpeydellä todeta että me olemme kollegoja itse olen savolankylän kyläyhdistyksen maa ja kotitalousseuran puheenjohtaja ja ja kylien asia on sikäli tärkeä itse asiassa tässä budjettikirjassa ja tässä eduskuntakäsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä kylätoimintaan lisätään varoja ja tätä valtionapua on mahdollisuus sitten kyläyhdistysten hakea

mitkä pystytään sitten ohjaamaan esimerkiksi kylätalojen kehittämiseen sen aktiivisen toiminnan kehittämiseen ja niin edelleen pystytään sitä elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä siellä kylällä lisäämään joten kyllä tämä hallitus toimii edustaja skinnari kylien puolesta voin ylpeydellä näin todeta ja vastata

arvoisa herra puhemies kyllä täälläkin on tullut illan aikana esille se että me olemme eduskunnassa hyvin yksimielisiä maatalouden tilanteesta minä erityisesti kyllä arvostan teitä kolmea opposition edustajaa ketkä tunnistatte tämän tälläkin hetkellä tänäkin iltana kello kahdenkymmenenyhden jälkeen tämä on äärimmäisen hienoa kokea ja kun vielä edustaja skinnari otti noin tärkeän asian äsken esille niin kyllä tämä hyvä yhteistyö lämpimästi pitää pitää ottaa

myöskin näin ja toivon että viette sinne ryhmille terveisiä että kyllä täällä illalla kun puhutaan budjetista ja puhutaan tulevasta vuodesta olisi ollut kiva mukava haastaa myöskin teidän kanssanne asioista ja katsoa vähän sitä onko tämä näkemys edelleen säilynyt läpi teidän puoluelinjanne muutaman päivän päästä alkaa suomi sata vuotta juhlavuosi heti uudenvuodenaaton jälkeisenä päivänä varmaan erilaisia tapahtumia on paljon ja minä toivon ja uskon siihen että myöskin kotimainen suomalainen ruoka tulee olemaan hyvin monessa tilaisuudessa ja jopa edustaja viljanen otti esille tuon ministeri tiilikaisen pyöreän pöydän keskustelun kaupan kanssa ja kyllä minä toivon että ensi juhlavuoden aikana kun meillä kotimainen ruoka tulee tosiaan olemaan keskiössä tuokin keskustelu tulee sille tasolle että me olemme läpivalaisseet aidosti tämän koko ketjun alkutuottajalta teollisuuden kautta sinne kauppaan syyllistämättä ketään katsomalla sen niin että me oikeasti voimme todistaa juhlavuonna kotimaisen ruuan arvokkaana millä tavalla tämä euro tänne ketjuun jakaantuu ja turvata myöskin sen että alkavan sadan vuoden aikana kotimainen ruoka tulemaan olemaan arvossaan ja täällä eduskunnassakin myöskin seuraavat sata vuotta on yhteinen laaja näkemys

jatkaisin vielä tästä kylätoiminnasta josta aikaisemminkin jo puhuin ja on erittäin hyvä että tosiaan valtiovarainvaliokunta teki lisäyksen tähän aikaisempaan esitykseen ja ja tällä turvataan sitten sitä kylätoimintaa nimenomaan siellä paikallisella tasolla toivomme että että saadaan myös tätä uutta sukupolvea tähän kylätoimintaan mukaan siltä osin että siellä siellä sitä toimintaa on jatkossakin ja että näitä palveluita pystytään siellä tuottamaan kolmas sektori tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa ihan omasta halustaan niin harvaan asutuilla alueilla kuin kaupungeissakin jatkossa

ja ne palvelut mitä ne tuottavat entisestään tuovat sitä turvaa ihmisille mutta arvoisa puhemies olisin vielä jatkanut siitä miten niitä ihmisiä sitten siellä maaseudulla on tuottamassa sitä kylätoimintaa ja näitä palveluita esimerkiksi vapaa ajan ja turisteille joita me nyt odotamme myös suomeen jatkossakin yhä enemmän varsinkin tuonne pohjoiseen pohjoiseen jatkossa yhä enemmän tässähän erityinen tekijä tietenkin on se että siitä työstä maksetaan asianmukainen palkka myös niille jotka tätä ruokaa tekevät mutta sitten meillä jotka esimerkiksi tällä metsäalalla toimimme on ollut hyvin pitkään se tilanne että on ollut hyvin epäkannattavaa esimerkiksi tuolla

tätä puuta nyt tullaan käyttämään enemmän tosiaan se kaksikymmentä miljoonaa mottia vuodessa on mahdollista sen kestävän hakkuusuunnitelman mukaan tätä puunkäyttöä lisätä ja siinä tulevat nämä biotuotetehtaat mitä nyt on suunnitteilla muun muassa uutena uutena kohteena kainuussa tämä paltamon biotuotetehdashanke jolta odotamme paljon ja semmoista yhtä tiettyä kivijalkaa tälle alalle myöskin tuonne meidän

arvoisa puhemies aluksi muutama sana kylätoiminnasta ja

satoja tunteja tehty vapaaehtoista työtä emme ole koskaan edes hakeneet mitään rahaa on maalattu ja tapiseerattu ja vuosittain järjestellään äitien ja isänpäiviä ja laskiais ja pääsiäiskokkoja ynnä muuta että olen sitä mieltä että kyllä kylätoiminnan täytyy perustua aika paljon vapaaehtoisuuteen eikä odotella valtiolta rahoja

on kaikkien etu että maaseutu pysyy asuttuna ja elinvoimaisena biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä tehostamalla alkutuotannosta elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin kotimaista energiatuotantoa nostamalla edistetään haja asutusalueiden työllisyyttä ja elinvoimaa puu on tällä hetkellä tärkein energialähteemme ja metsiä on hyödynnetty vain murto osa niiden varannoista myöskään turpeen asemaa ei pidä heikentää kolmannes suomen pinta alasta on suomaata ja vain vajaa prosentti on

lisäämässä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia ratkaisuja lainsäädännöllä on edelleen mahdollista helpottaa kotimaisen ruoan tuotantoa valtiontakaukset ovat yksi hyvä esimerkki jolla helpotetaan maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia maatiloilla

kuin ruoantuotannonkin osalta budjettiesityksessä hallinnonalan määrärahat pienenevät viimevuotiseen talousarvioon verrattuna kuitenkin varsinkin huonona taloudellisena aikana ja aikana ja muuttuvassa toimintaympäristössä on ensiarvoisen tärkeää turvata huoltovarmuus ja omavaraisuus pitämällä kotimainen tuotanto mahdollisimman korkeana

arvoisa puhemies edustaja pylväs nosti äsken esille proagrialle myönnetyn merkittävän yhden pilkku seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron tuen pylväs kuten edustaja hakanenkin ilmaisi huolensa siitä vääristääkö tämä tuki mahdollisesti maatalousneuvonnan markkinoita tilanteessa jossa osa neuvonnan antajista toimii täysin markkinaehtoisesti ilman tukia kun samalla proagria toimii markkinoilla edelleen merkittävän tasoisen julkisen tuen vauhdittamana

sen tuloista on tultava ja se tulee suoraan asiakaslaskutuksesta proagrian osalta en niinkään ole huolissani sen valtiontuesta tai valtiontuen markkinavaikutuksista vaan siitä että reilusti pudonnut tilamäärä on ajanut proagrian resursseihin jonkinlaista vinoumaa ja vajaakäyttöä

virtaviivaistaminenkaan ei kaikilta osin ole kyennyt turvaamaan sen palveluiden tasalaatuisuutta eri tuotantosuuntien ja alueiden välillä kuten edustajat hakanen ja pylväs tässä jo mainitsivat saamani palautteen perusteella valtiontuen vastineeksi meidän pitääkin saada proagrialta palvelulupaus myös palveluiden laadusta tällä hetkellä proagrian suurimpana ongelmana pidetään usein sitä että osa sen toimijoista ja palveluista on todella huippulaatuisia samalla kun osasta näitä ylisanoja ei voi lausua siksi yhdyn osittain edustaja pylvään ja hakasen huoleen neuvonnan markkinoita ei saa sotkea valtiontuella vaan tuella pitää synnyttää laadukasta neuvontaa tulevaisuuden haasteista selviämiseen kaikille

olla edustaja skinnarille täsmällinen ja tähän kylätoimintaan palaan vielä sen verran että saadaan myös täsmälliset luvut esiin eli momentille myönnetään

euroa ensi vuodelle itse asiassa valiokunta on pitänyt tätä kylätoimintaa äärimmäisen tärkeänä täältä sitaatin valiokunta pitää kylätoimintaa erittäin tärkeänä ja korostaa että valtionavun tarkoituksena tulee olla alue ja paikallistasolla tapahtuvan toiminnan tukeminen valiokunnan saaman selvityksen mukaan valtionapu on vahvistanut kylien toimintaa ja nyt tulee tärkeä rekisteröityneitä kyläyhdistyksiä on yhä enemmän noin kolmetuhattasataviisikymmentä kappaletta ja niiden toteuttamien erilaisten hankkeiden kokonaisarvo oli kaksikymmentä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaviisitoista joten joten kyllä tähän panostetaan ja se on on hyvä asia ja tätä hankerahoitusta pitää nyt mahdollisimman hyvin käyttää hyväksi

arvoisa herra puhemies oli aika pienestä kiinni ettei tehdä tänään tyrvääläistä historiaa täällä eduskunnassa erityisen korkealle arvostan varapuhemies pekkarisen uutta työvuorolistaa tuossa kiertävää puhemiestä kun seuraa niin parin tunnin periodeilla vaihtuu ja tyrvääläinen varapuhemies satonen ehkä seuraavaksi tulee puhetta johtamaan mutta ei silloin kyllä sdpn edustaja roos vuonna kahdeksankymmentäkolme varmaan osannut arvata että jonain päivänä tämä voisi olla näin lähellä kaksi tyrvääläistä todistamassa kuttupuhetta arvoisa puhemies todellakin tänään on pitkä ilta puhuttu maatalouspolitiikkaa ja niin kuuluukin olemme puhuneet täällä salissa lehmistä sioista ketuista susista minkeistä ahmoista vaikka ties mistä monista muista eläimistä mutta tosiaan kuttu on jäänyt mainitsematta näin tyrväällä syntyneenä kyllä täytyy sanoa herra puhemies että kyllä tämä loukkaa kun kutusta ei ole puhuttu vielä sanaakaan asian kyllä nyt korjata tähän lopuksi tosiaan vuonna kahdeksankymmentäkolme kanssani samalta paikkakunnalta kotoisin oleva silloinen kansanedustaja timo roos käsitteli taitavasti kuttua omassa puheenvuorossaan josta muodostui yllättäen eduskuntaan perinne tätä perinnettä on sitten jatkettu täällä jalosti olen kuullut huhuja että esimerkiksi edustaja pirttilahti käsitteli aikoinaan erittäin ansiokkaasti kuttua viimassa samoin edustaja alatalolla kutun viilutusta esiintyi paikoin voimakkaastikin kuulemma tällaiset edeltäjieni merkittävät saavutukset ansaitsevat kyllä tulla mainituiksi kun kutusta puhutaan täältä pöntöstä heille pirttilahdelle ja alatalolle laitan kyllä ilman muuta sumpit pihisemään tämänkin puheenvuoron päätteeksi he voivat vilkaista juttua kun ovat poissa täältä salissa ja eivät ole kuulolla mitä puhutaan arvoisa herra puhemies kuttu ansaitsee minusta enemmän huomiota kuin se tällä hetkellä saa kyseessä on kuitenkin todella jalo eläin joka lypsää noin viitisen litraa maitoa päivässä tästä maidosta voidaan tehdä esimerkiksi juustoja niin maukkaita herkkuja muuten saadaan vain harvoista rinnoista joo tämäkin lainaus alatalon puheesta alatalo utareita mainitsi rinnoiksi ne tuovat todellista nautintoa moneen hetkeen kyseiset kutunmaidosta valmistetut juustot siis kutunjuusto onkin kotipaikkakuntani sastamalan tyrvään perinneherkku ja mielestäni maailman paras juusto on vähän valitettavaa että sitä oikeaa kotitekoista ja käsin tehtyä juustoa ei oikein tahdo enää helposti saada ruokapöytien kruunuksi kuttutilojen tuotokset menevät usein suoraan meijeriteollisuuden käyttöön myötä kotitekoinen kutunjuusto muuttuu aina vain harvinaisemmaksi eikä asiaa helpota kutun tunnetusti varsinkin vaativainen luonne eläinhän on pääkkö kuin mikä varsin nuukakin vielä kaiken lisäksi se ei tule tyrvääläisyydestä se ottaa huikkaa jopa omista utareistaan nälän tullen paritteluaikaan se taas löytää itse herkästi pukin luokse kuttu onkin tehokas lisääntyjä kili saavuttaa sukukypsyyden jo noin kolmen kuukauden ikäisenä tämän jälkeen se alkaa tuntea vetovoimaa vastakkaista sukupuolta edustaviin suuriin sarviin aivan kuten monet muutkin lajit arvoisa herra puhemies löysin eduskunnan arkistoja selaillessani edustaja kankaanniemen vuonna kirjallisen kysymyksen kuttutalouden edistämisestä varsin aiheellinen kysymys vielä tänäkin päivänä kysymyksessä kerrotaan että väittämien mukaan kutun maito parantaisi jopa syöpäsairauksia olen tämän myötä entistä vahvemmin sitä mieltä että kutut ovat tulleet jäädäkseen osaksi suomalaista hyvinvointijärjestelmää jopa sote uudistuskin on vaarassa jäädä kuttujen läpimurron varjoon mietin myös tuossa viime vuonna tätä puhetta pitäessäni saisikohan pukinsarvesta hyvinvointia tukevaa uutetta kuten poronsarvesta tämänkin idean tämänkin idean kohottava voimistava ja suoristava vaikutus
ilmoittaa teille että teidän puheenvuoronne pituudella ei ole sitten takarajaa
hyvä kiitoksia tässä oli muutama liuska jäljellä kiitoksia arvostamani varapuhemies todella tämänkin idean kohottava voimistava ja suoristava vaikutus on nyt aivan viimeistään viimeistään tulevan ison tauon aikana ja tällä tarkoitan nyt kyllä nimenomaan taloudellisia vaikutuksia muut vaikutukset selvittäköön kukin tahollaan tauon aikana tahi vaikka heti joulunpyhinä oletteko muuten miettineet että kutusta tulee helposti mieleen myös kutu joka on lähinnä kaloille tuttua puuhaa kaloistakin tänään on paljon puhuttu joskin termiä viljellään paljon myös muissa yhteyksissä mistä johtuu kuka tietää että sekä pukista että kutusta on jalostunut arkikieleemme varsin vahvasti paritteluun viittaavia merkityksiä tähän en osaa kyllä teille vastata mutta se on taas yksi argumentti lisää sille miksi pukinsarviuutteen tehokkuus tulee ehdottomasti nyt selvittää

nämä ideat tulee kyllä sitten suojata kaikilla mahdollisilla patenteilla ja alkuperämerkintöjen tulee näkyä mahdollisimman suurilla kirjaimilla aivan kuin täytyy myöskin muiden kotimaisten ja ulkomaisten tuotteiden alkuperämerkintöjä parantaa kotimaisen tuotannon etujen esiin tuomiseksi kutusta kehitettävien ideoiden selvitystyö voitaisiin aloittaa kyllä mielestäni pirkanmaalta miksei sieltä sastamalan tyrväältä joka on maankuulu kuttupitäjä siellä on siis maidontuottajia juustontekijöitä siellä on vielä asiakkaita hannulan leena tekee hyvää juustoa kaasalaisen tuija tosi hyviä juustontekijöitä löytyy myöskin vanhoista vaakunoista kutun kuvaa lentopallojoukkueen logossa on pukin kuvat lisäksi kirjailija kirjailija mauri kunnas yksi suosituimmista suosituimmista koiramäki hahmoista herra hakkarainen on on unissaan kävelevä pukki tiesittekö muuten todellista kuttupitäjää siis tämä kotiseutuni todellista kuttupitäjää arvoisa puhemies kuttu on eläin jota on on kutsuttu köyhän miehen lehmäksi kyseessä on eläin jonka tuoksu on ammoniakin katkuinen se muistuttaa itse asiassa aika lailla hien tuttua tuoksua kelle puhumme haastavasta mutta rakastavasta eläimestä jonka maidosta saadaan maailman parasta juustoa minulle tyrvääläisenä tuottajana kuttu symboloi kuitenkin ennen kaikkea puhdasta suomalaista ruokaa jota tässä maassa tarvitaan nyt sekä tulevaisuudessa kutun hikinen tuoksu kertoo siitä kovasta työstä jota tuottajat tekevät päivittäin pitääkseen oman ruuantuotantomme hengissä tähän työhön meidän on yhdyttävä myös täällä eduskunnassa jokainen vastuullinen edustaja tämän aistikoon

on jo pitkään pidetty puhtaan suomalaisen ruuan puolesta ja niin on asianlaita myöskin tällä kertaa herra puhemies haluan lopuksi kiittää eduskunnan kaikkia virkahenkilöitä eduskunnan eduskuntaryhmien jäseniä ja erityisesti totta kai puhemiehistöä tästä kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhaisaa joulua ja maitotuottoisaa uutta vuotta

syntyperäisenä tyrvääläisenä koen että minulla on kunnia kiittää edustaja hakasta asiantuntevasta ja hyvästä puheesta kotonani oli kuttu joten se on hyvin tuttu ja myös se kutunjuusto jota tässä mainostettiin oli erittäin hyvää ja on varmasti tänäkin päivänä eli kaikki pyrkikööt löytämään kutunjuustoa ja kyllä se

herra puhemies päivällä keskustelussa sosiaali ja terveysministeriön pääluokan osalta kyselin sosialidemokraateilta heidän sote malliaan he ovat luvanneet repiä nyt nyt valmistelussa olevan sote maakuntauudistuksen jos he pääsevät valtaan sain sitten edustaja taavitsaiselta inhimillisempi sote esitteen siitä mallista joka sosialidemokraateilla on tässä on muutamia mielenkiintoisia asioita suurelta osinhan tämä kattaa kyllä sitä linjaa mikä on hallituksellakin muun muassa yksityiset palveluntuottajat ovat ovat mukana vahvasti ja myös kolmas sektori mutta erityisesti kiinnittää tässä todetaan että inhimillisemmässä sotessa muodostetaan aluekuntia no nyt herää kysymys kuinka monta aluekuntaa suomeen sosialidemokraattien toimesta haluttaisiin perustaa mikä olisi niitten hallinnollinen asema mikä olisi ero maakuntiin nähden miten demokratia niissä toimisi ja niin edelleen sitten toinen mielenkiintoinen kohta on se missä puhutaan rahoituksesta eli rahoitus tulisi verovaroin valtionosuuksilla ja ja palvelumaksuilla mutta mahdollinen alijäämä jää aluekuntien katettavaksi eli olisiko näillä aluekunnilla verotusoikeus jos olisi niin se on mielenkiintoinen linjaus jos ei näillä verotusoikeutta niin ovatko sitten peruskunnat kuitenkin maksajia tässä järjestelmässä jos näin on niin eikö se malli silloin törmää siihen samaan perustuslain kohtaan johon sosialidemokraattien johdolla viime kaudella tehty valmistelu johti

arvoisa puhemies

pienituloisten tilanne ovat kehittyneet vuosien aikana on todellakin nähtävä se että tämä on ollut pitempiaikainen kehitys suomessa ikävä kyllä ja sen takia juuri näitä toimia mitä hallitus nyt tekee ollaan tekemässä kaikista tärkeintä sosiaaliturvaa on tietenkin työ ja se että työttömiä tuli lisää noin satatuhatta viime kaudella on kyllä kaikista tärkein tekijä siinä että tämä köyhyys on lisääntynyt ja siinä että niitä verotuloja ei ole ole samalla tavalla valtiolle ihmisille tätä palkkatuloa ja yrittäjätuloa ole samalla tavalla kertynyt vaan tilanne on mennyt koko ajan pahempaan suuntaan ja ja olemme tässä talouskasvussa olleet olleet todellakin peränpitäjiä euroopassa se mikä budjetissa on erityisesti huomioitava on se miten tähän tilanteeseen sitten puututaan juurikin näitä oppeja sieltä edellisen laman ajalta yhdeksänkymmentä luvun lapsena muistaa on se että ennen kaikkea lapsiperheitten palvelut silloin heikkenivät pahasti ja lapsiperheet ovat jääneet yksin siinä tilanteessa kun yhä enemmän ja enemmän sitä yhteisöä ja sitä lähiperhettä ei esimerkiksi monessa sukupolvessa siinä ole ollut auttamassa ja kun sitten kauaksi esimerkiksi isovanhempien luota niin sitä apua ei ole ollut saatavissa ja ja siinä vaiheessa olisi pitänyt enemmän tulla julkisen vallan mukaan lapsiperheille näitä kotipalveluita erityisesti tuottamaan tähän on nyt hallitus puuttumassa ja näitä lapsiperheiden palveluita tullaan lisäämään tämä on tämä on todella tärkeää tällä palvelupuolella jossa sitten autetaan että tätä huono osaisuutta ei ehtisi syntyä sillä puolella mutta sitten ihan

kustannusten hillitsemiseen siellä kotitalouspuolella esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen pienentäminen pienituloisilta on todella tärkeää tästä pidettiin kiinni koko ajan näissä päätöksissä kun näitä vielä korjattiin että näitä varhaiskasvatusmaksuja ei kenelläkään nostettu ja ennen kaikkea myös tästä nollamaksuluokasta pidettiin kiinni ja nyt myös kunnat velvoitetaan vahvemmin valtio velvoittaa kunnat sitten tarjoamaan tätä nollamaksua niille perheille jotka ovat siihen oikeutettuja opiskelijoitten osalta on erityisesti todettava että hehän ovat siis kaikista pienituloisin väestöryhmä ja heille nyt kohdistetaan sitten tulonsiirtoa sitä kautta että kun heidät siirretään yleisen asumistuen piiriin niin nimenomaan pienituloisten opiskelijoitten toimeentulo ja opintojen aikainen tuki kasvavat eli he yleisen asumistuen piirissä tulevat saamaan näihin korkeisiin vuokriin paremmin tukea ja ja sitten tämä muu muu tuki voidaan paremmin kohdistaa niihin muihin muihin kustannuksiin opiskelujen aikana totta kai tässä on myös häviäjiä mutta ne häviäjät ovat sellaisia joilla on näitä omia tuloja omasta takaa niin että he eivät ole oikeutettuja yleiseen asumistukeen tai he saavat sitä vähemmän kuin nykyisen opintotuen asumislisän aikana

puolelta tämä on ollut tärkeä tavoite ylipäätänsäkin että saatiin tämä takuueläkejärjestelmä luotua tämä oli tärkeää erityisesti heille joille tätä eläkettä ei ole kertynyt työuran aikana riittävästi no tässä työryhmässä mistä sitten pääministeri sipilä kertoi että tällainen asetetaan nimenomaan tämän eriarvoisuuden vähentämiseksi on kysymys nimenomaan isommista ja pidempiaikaisista rakenteellisista muutoksista koska tämä huono osaisuuden lisääntyminen on pidempiaikainen kehitys jo vuosien ja vuosikymmenen ajalta

niin tähän pitää myös puuttua vahvemmin kuin pelkillä budjettikeinoilla me toivomme että asiantuntijoitten kautta me löydämme semmoisia keinoja miten me voimme nimenomaan puuttua myös huono osaisuuden periytymiseen tämähän näkyy myös erityisesti koulutuksen osalta tällä hetkellä ja näihin juurisyihin meidän pitää puuttua laajemmalla

ajattelin tässä itse keskittyä ensi vuoden talousarvioon ja tähän hetkeen en niinkään maakuntauudistukseen sote uudistukseen tai niin pitkälle tulevaisuuteen mutta sen toki haluan todeta että ei sdp ole tässä vastustamassa kaikkea päinvastoin muun muassa mahdollistamassa mahdollistamassa yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä edustaja kankaanniemi ehti jo poistua mutta uskallan väittää että meidän tekstissämme on kysymyksen aiheuttajia kuin hallituksen vastaavissa kuntiin on jäämässä noin kahdeksankymmentä rajapintaa maakuntiin nähden ja niiden kysymysten ratkaiseminen ei ole yksinkertaista toimin itse yhden sairaanhoitopiirin päijät hämeen hyvinvointikuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana ja oikeastaan se näkökulma mistä halusin tänään puhua tässä ja nyt on se että kun meillä kymmenen prosenttia asukkaista aiheuttaa noin kahdeksankymmentä prosenttia sosiaali ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksista niin mitä me voimme tälle kymmenelle prosentille näille paljon palveluita käyttäville asiakkaille tehdä miten heidän ongelmansa tunnistaa ja miten me voimme tähän kohderyhmään aidosti vaikuttaa kun puhutaan tästä kymmenestä prosentista voimme tunnistaa siellä vanhuspalveluiden asiakkaita lastensuojelun asiakkaita vammais ja kehitysvammaispalvelujen asiakkaita päihde ja asumispalvelujen asiakkaita psykiatriset asiakkaat diabeetikot sydän ja verisuonitautipotilaat lisäksi toki mukana ovat kalliit niin kutsutut somaattiset sairaudet tämän kymmenen prosentin pitää olla meidän painopisteemme nyt ja tulevaisuudessa valitettavasti kun katsoo toimenpiteitä niin valtion tasolla kuin kunnissa siltä aina ei tunnu me puhumme puhumme ennaltaehkäisystä vaikuttamisesta etukäteen mutta missä ovat ne toimenpiteet missä ovat ne tulokset onko sote uudistuksessa vastauksia näihin kysymyksiin sen aika näyttää

päihdetyö ja mielenterveystyö ovat ehkä minulle tässä viime aikoina tulleet tutuiksi muutaman konkreettisen tapauksen kautta meillä noin sadankahdenkymmenentuhannen ihmisen lahdessa on asiantuntijan mukaan yli tuhat ihmistä joilla on huumeongelma tai huumeriippuvuus päihdeongelmaisia on arvion mukaan kaiken kaikkiaan jopa kaksikymmentätuhatta siis yhdessä sadankahdenkymmenentuhannen kaupungissa sitä on vaikea uskoa todeksi mutta kai se on pakko ongelma on ainakin vaikea ja se on vain lisääntymässä me olemme lahdessa olleet päihdetyössä aktiivisia ja ehkä positiivinen poikkeus siinä mielessä että me olemme onnistuneet luomaan uusia toimintamalleja ja löytämään oikeita ihmisiä hoitotyöhön ja myös oikealla asenteella itse käytännön tekemisessä olen nähnyt sen että ehkä olennaisin olennaisin kysymys on se miten otetaan elämä haltuun sen hoitojakson jälkeen eli se arki miten se elämänpolku muodostuu me muun muassa lahdessa loimme uuden kuntoutusmallin nimeltä arki haltuun ja sillä on ollut kysyntää myös muissa kaupungeissa nyt tämä toimintamalli on kuitenkin taloustilanteesta johtuen ajautumassa siihen tilanteeseen että se ei olisi jatkumassa tilanteessa jossa olemme onnistuneet hoitamaan työpaikan koulupaikan asunnon tai opiskelupaikan oikeastaan niitä elementtejä mitä ihminen elämässä selviytyäkseen tarvitsee kaupunki tai muut toimijat ovat luonnollisesti haasteellisen tilanteen edessä taloudellisesti mutta uskallan väittää että jokainen tähän selviytymistarinaan investoitu euro maksaa itsensä takaisin näin ollen haastankin hallituksen ja toki meidät kaikki samalla siihen että pystyisimme vaikuttamaan tähän kymmeneen prosenttiin toki myös muihinkin kuin vain päihde ja mielenterveyspotilaisiin

valtiovarainvaliokunta on tehnyt tässä sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan pääluokan käytettävissä olevien määrärahojen niukkuudesta huolimatta useita merkittäviä kohdennuksia muun muassa erinäisiä tutkimus ja kehitystoiminnan erityishankkeita varten on mietintöön lisätty neljä pilkku viisi miljoonaa euroa tästä kyseisestä summasta käytetään miljoona euroa ruoka apua tarjoaviin toimijoihin yksi pilkku seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa päihdeäitien palveluiden turvaamiseen miljoona euroa päihdeongelmista kärsivien hoidon ja tuen järjestämiseen järjestämiseen ja myös muun muassa ennakoivaan lastensuojeluun tarjotaan lisäresursseja nämä mainitut ovat esimerkkejä valiokunnassa tehdyistä arvovalinnoista joilla apua tarjotaan monelle heikossa asemassa olevalle väestönosalle ja ihmiselle arvoisa puhemies haluan myös kiittää hallitusta vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjettiin sisältyvästä neljänkymmenen miljoonan euron lisäsatsauksesta veteraanien hyväksi ja itsenäisyytemme sata vuotisen taipaleen kunniaksi raha osoitetaan maksuttomien kotiin vietävien palveluiden järjestämiseen lisäksi sotainvalidien haitta asterajaa alennetaan siten että ensi vuoden alusta lähtien kymmenen kymmenen prosentin haitta asteen sotainvalidit pääsevät maksuttomien kunnallisten kotipalveluiden piiriin tämän mainitun haitta asterajan voisi tosin poistaa jatkossa kokonaan myös kuntien tulee olla aiempaa aktiivisempia veteraanipalveluiden järjestämisessä ja niistä tiedottamisessa arvoisa puhemies kiitän lopuksi eduskuntaa muutoksesta jolla perutaan rintamalisiä koskeva nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin indeksileikkaus valtiontalouden kannalta tähän liittyvä sadanneljänkymmenentuhannen euron määrärahalisäys sekä vammaisetuuksista annetun lain mukaisen veteraanilisän osuus neljäkymmentätuhatta euroa ovat ovat vain pisara meressä sitä vastoin periaatteellisella tasolla kyse on merkittävästä

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemelle olisin halunnut todeta etteivät sosialidemokraatit ole aloittamassa sotea alusta vaan korjaamassa hallituksen esityksen virheitä itse asiassa niitä samoja asioita joita lakiesityksestä lausunnon

nämä turvakotipaikat turvakotipaikkaa hakeva henkilö tai perhe ei voi jäädä odottamaan seuraavan vuoden talousarviota tuen tarve on akuutti ja turvakotipaikkojen määrä on nostettava pikaisesti istanbulin sopimuksen edellyttämälle tasolle

arvoisa puhemies haluan myös muutaman sanan sanoa tästä pääluokasta kun valmistumme tänäkin vuonna jouluun niin me jokainen tiedostamme että kaikilla tämä joulu ei ole mikään iloinen perhejuhla vaan monessa kodissa on sairautta on syrjäytyneisyyttä työttömyyttä ja ne varjostavat joka tavalla elämää ei pystytä tuomaan sitä joulua jota kaupasta voitaisiin tuoda

niin kuin edustaja mäkisalo ropponenkin mainitsi kyllä kaikki nämä leikkaukset kohdistuvat sitten aina näihin pienituloisiin ovat he sitten lapsiperheitä tai eläkeläisiä mutta varmaan hallitus ei ole tätä pahuuttaan tehnyt vaan jokaiselta on leikattu ja ne leikkaukset koskettavat juuri sitä jos joku eläkeläinenkin saa seitsemänsataa viiva kahdeksansataa pahiten

kotiin vietäviä palveluita mutta varmaan tulevillakin hallituksilla on paljon tekemistä
arvoisa puhemies vielä tarkennuksena näihin palveluihin tosiaankin se että myös lapsiperheille todellakin lisätään palveluita ja esimerkiksi myöskin juuri veteraaneille lisätään palveluita nyt voisin vielä todeta ihan näihin tulonsiirtoihin ja sitten myöskin veronkevennyksiin liittyen mitä kilpailukykysopimuksen myötä tuli palkansaajille erillisellä hallituksen linjauksella nimenomaan pienituloisille ja myös eläkeläisille kohdistetaan oma veronkevennys ja niille joilla sitä verotettavaa tuloa ei ole kohdistetaan sitten vielä erityinen potti kymmeniä miljoonia jolla helpotetaan tilannetta nimenomaan heidän osaltaan vaikka näitä maksuja onkin korotettu

pitkien matkojen takaa joudutaan paikkoja etsimään niissä kriittisissä tilanteissa mihin perheet joutuvat kun he turvakotia tarvitsevat

arvoisa puhemies jatkan vielä teemaan liittyen oikeastaan kahdesta asiasta ensimmäinen koskee lasten huostaanottoa siihen liittyviä kilpailutuksia ja hankintoja minä ymmärrän vielä sen että että terveydellä tehdään bisnestä perusterveydenhuollolla ja millä tahansa mutta kun katsoo lasten tilannetta silloin kun he ovat todellisessa ahdingossa ja joutuvat sellaiseen tilanteeseen tilanteeseen että joutuvat huostaan otetuiksi tai muuten niin tällä hetkellä se tieto mitä tuolta kentältä tulee siitä että jotkut todella tekevät sillä äärettömän isoa katetta on huolestuttava sen takia meidän pitää kiinnittää huomiota niihin kilpailutuksiin hankintoihin että ne ovat fiksuja ne on fiksusti tehty ja ne palvelevat viime kädessä sitten niin lapsen etua samalla myös yhteiskunnallista tehokkuutta toinen asia liittyy ensihoitoon on aika oleellista kuinka nopeasti potilas tai asiakas avun saa kuinka kauan ambulanssilla kestää mutta vielä oleellisempaa on se että saa apua mahdollisesti jo heti kotona meillä päijät hämeessä kolmekymmentäkahdeksan prosenttia asiakaskäynneistä on pystytty hoitamaan kotona mutta samaan aikaan nyt kunnista tulevan leikkauspaineen keskellä koko tämä palvelumuoto on vaarassa se ei tarkoita säästöjä päinvastoin kun me säästämme ensihoidosta me samalla luomme kustannuksia jonnekin muualle tämä on toki ensi kädessä tällä hetkellä omistajakuntien asia kun säästetään ehkä liikaa alibudjetoidaan mutta viime kädessä vastuu on myös meillä täällä eduskunnassa siitä miten me lainsäädännössä otamme näitä asioita huomioon

suurin ongelma on se että se ei ei tee kokonaisvaikutusten arviointia eikä laske vaihtoehtoiskustannuksia eli jos me nyt puhumme vielä esimerkiksi eläkeläisten köyhyydestä niin niin vaikka sinne on tulossa niitä tiettyjä parannuksia muun muassa takuueläkkeeseen niin jos kaikki nämä päätökset katsotaan yhteen niin eläkeläiset jäävät sinne miinuksen puolelle ja heillä se köyhyys tulee tulee lisääntymään ja ja sitten kun niitä vaihtoehtoiskustannuksia ei ole laskettu niin esimerkiksi tämä kakkostyypin diabeteksen lääkekorvausten alentaminen tarkoittaa sitä että muutaman vuoden kuluttua yhteiskunta maksaa enemmän komplikaatioiden hoitoina kuin mitä se maksaisi lääkekorvauksina tässä ei ole mitään järkeä